ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia mika kari pyytää vapautusta yleisradio oyn hallintoneuvoston jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt päätetään paavo arhinmäen ynnä muuta välikysymyksestä valtiovarainministerin johtaman lainvalmistelun avoimuudesta ja asianmukaisuudesta sekä oikean tiedon välittämisestä eduskunnalle keskustelu välikysymyksestä päättyi viidestoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa

keskustelussa ovat paavo arhinmäki markus mustajärven kannattamana pekka haavisto touko aallon kannattamana ja joona räsänen mika karin kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle ehdotukset on monistettuina jaettu edustajille

ensin äänestetään paavo arhinmäen ehdotuksesta joona räsäsen ehdotusta vastaan sitten voittaneesta pekka haaviston ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

aallon ehdotus kaksi peter östmanin ehdotus kolme kari uotilan ehdotus neljä ja pia viitasen ehdotus viisi koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta viisi ehdotusta neljään vastaan sitten voittaneesta ehdotusta kolmeen vastaan sitten voittaneesta

vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

yleiskeskustelu pidetyssä täysistunnossa

ryhdytään pääluokan kahteenkymmeneenkahdeksaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn

ehdotus kaksi ja ehdotus viisi koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään

koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään

viitasen ehdotus kahdeksan ja anna maja henrikssonin ehdotus yhdeksän koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta yhdeksän ehdotusta kahdeksaan vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä

kyllä kävi ja nyt me palaamme siihen

ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

ensi vuoden talousarvioehdotuksen käsittelyä ja esitellään ulkoasiainministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka

arvoisa rouva puhemies ulkoasiainhallinnon toimintamenoiksi ehdotetaan noin kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa joista yli puolet on tarkoitus osoittaa edustustoverkon toimintamenoihin valiokunta katsoo että oma edustustoverkko on suomelle erittäin tärkeä kansainvälinen toimintaympäristö on voimakkaasti muutoksessa mikä vaikuttaa oleellisesti ulko ja

ja tarkoituksenmukainen ulkoasiainhallinto on avainasemassa suomen ulkosuhteiden varmistamisessa valiokunta korostaa myös kauppapoliittisten etujen ajamista taloudellisissa ulkosuhteissa tulee pystyä hallituspohjan mukaisesti painottamaan viennin edistämistä etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä sekä investointien saamista suomeen

viime vuosina tehty kipeitä leikkauksia

ja keskittämällä toimintoja valiokunta pitää tarpeellisena että edustustoverkon kehittämistarpeita

toistuvien menoleikkausten johdosta säästämiskeinot nykyisillä

on

kustannuksia

lisää

arvoisa

arktiset kysymykset ovat erittäin tärkeä osa myös suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa
nyt on mahdollisuus käydä debattia tästä aiheesta edustaja kaikkonen
arvoisa puhemies nykyistä vaalikautta on eletty vasta kuukausia mutta tässä ulko ja on ehtinyt tapahtua valtavasti olemme ehtineet kohdata aikamme suurimman pakolaiskriisin surra terrori iskujen uhreja lähellä euroopassa ja kauempana maailmalla ja hyväksyneet äskettäin äärimmäisen tärkeän ilmastosopimuksen muun muassa lähi idässä soditaan ja ukrainan tilanne on edelleen jännitteinen kaikki tämä kertoo kuinka ulkopoliittinen ympäristö on jatkuvassa myllerryksessä kehitysyhteistyöleikkaukset ovat merkittäviä suuria sitä ei käy kiistäminen ja on harmi että valtiovarainvaliokunta ei löytänyt tähän asiaan korjausta mutta on aika siirtyä pohtimaan sitä miten puoliksi tyhjästä lasista tehdään puoliksi täysi leikkauksista huolimatta kehitysrahoja on edelleen aika ja hallituksen tavoite on lisätä kehitysyhteistyön tuloksellisuutta vaikuttavuutta ja mitattavuutta on kaikkien etu että vähäiset voimavarat suunnataan mahdollisimman vaikuttavasti on myös arvokas asia että edustustoverkko jatkaa edelleen toivottavasti hallitus pitää siitä kiinni

arvoisa puhemies tässä on viime aikoina tapahtunut isoja asioita yksi on se että ranska on pyytänyt solidaarisuutta eun ulko ja puolesta yhdysvallat myöskin isisin vastaisessa taistelussa kysyn ministeriltä mitenkä tärkeänä näette ylipäätään sen että suomi osoittaa solidaarisuutta nyt näissä asioissa koska se voi olla joskus meillekin tärkeä asia että me saamme apua jos sitä tarvitsemme toiseksi en ymmärrä lainkaan sitä keskustelua joka suomessa on virinnyt että finnfund olisi jotenkin heikko toimimaan kehitysyhteistyössä olen ollut finnfundin hallintoneuvostossa monena vuotena ja voin sanoa että se tekee varmasti ihan kärkityötä suomen kehitysyhteistyön hyväksi on täysin väärin asettaa vastakkain kansalaisjärjestöjä ja finnfundia molemmat tekevät arvokasta työtä jos kansalaisjärjestöt ovat saaneet liian vähän rahaa heille pitää osoittaa sitä rahaa muualta eikä suinkaan finnfundista ja viimeisenä asiana arvoisa puhemies otan esille sen että että on tärkeätä että suomen edustustoverkko säilytetään mutta eräs pieni yksityiskohta on vielä se että ei pitäisi leikata lähetystöjen itsenäisyyspäivän juhlarahoja koska ne ovat

arvoisa puhemies on hyvä että valtiovarainvaliokunta on jälleen toistanut sen näkemyksen että edustustoverkkoa ei enää pidä supistaa tämä on laaja yhteinen näkemys tässä salissa mutta tämäkin saattaa edelleen olla kyseenalaista toteutuuko tämä sen vuoksi että näillä kehitysyhteistyöleikkauksilla on vaikutusta myös edustustoverkkoon koska niistä myöskin on rahoitettu tiettyjen edustustojen kuluja toivottavasti tätä kautta ei tapahdu tällaista tosiasiallista leikkausta toiseksi edustaja niikko esittelypuheenvuorossaan totesi että tätä finnfundin lisärahoitusta ei luettaisi menoihin valitettavasti tilanne on nyt se että tilastokeskus joka tässä on ratkaisevana lausunnonantajana on todennut että näin ei ole vaan ne luetaan menokehyksiin nyt näyttää siltä että valiokunta on perustanut mietintönsä ja tämä olisi sinänsä oikea menettely nyt että se palautettaisiin jolloinka tämä mahdollistaisi myös sen että ulkoasiainvaliokunnan yksimielisen lausunnon näkemykset tietystä tasapainottumisesta ja ja pehmentämisestä ennen kaikkea yk järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöleikkauksiin voitaisiin

puhemies täytyy antaa vastaus näihin finnfundin leikkauksiin että kehitysjärjestelmässä finanssisijoitukset on on määritelty kehyksen ulkopuoliseksi koska ne ne pääsääntöisesti eivät edusta lopullista menoa vaan sijoitusten varojen odotetaan säilyttävän arvonsa elikkä kuten esittelypuheenvuorossa luin se tuottaa rahaa ja kansantalouden tilinpito poikkeaa etenkin finanssisijoitusten osalta kehitysjärjestelmästä

kansainvälinen tilanne on todella epävarma ja meillä on valitettavasti liikaa konflikteja ja ja hauraita valtioita mikä osaltaan sitten näkyy myöskin euroopassa käynnissä olevassa maahanmuuttokriisissä olen tyytyväinen siitä että valtiovarainvaliokunta toteaa selkeästi mietinnössään että kehitysyhteistyömäärärahoilla voidaan vaikuttaa muuttoliikkeen syihin ja ennaltaehkäistä myöskin maailman pakolaiskriisiä ja myöskin tästä näkökulmasta katsottuna minun on on hirveän vaikea ymmärtää mikä takia valtiovarainvaliokunta ei sitten huomioinut ulkoasiainvaliokunnan yksimielistä lausuntoa jossa me toteamme että valiokunta esittää valtiovarainvaliokunnalle että osa suunnitellusta finnfundin pääomakorotuksesta suunnattaisiin kansalaisjärjestöjen kannalta kielteisten vaikutusten lievittämiseen

voitaisiin käyttää kehitysyhteistyöjärjestöjen leikkausten lieventämiseen eli haluaisin myöskin kuulla jaoston puheenjohtajalta vastauksen tähän kysymykseen

arvoisa puhemies yksi kommentti yksi kysymys kommenttini koskee myöskin kehitysyhteistyömäärärahoja tämä on aika suuri vähennys nolla pilkku kuuden tasosta jonka suomi saavutti nolla pilkku kolmeenkymmeneenviiteen ja ulkoasiainvaliokunta pyrki siihen löytämään ratkaisun järjestöjen osalta täällä salissahan on ollut aika suuri yksimielisyys että kaikki haluamme niitä tukea ja olen itsekin pettynyt siihen että valtiovarainvaliokunta ei tässä löytänyt ratkaisua jota ulkoasiainvaliokunta esitti ykn pääsihteeri ban ki moon suomessa käydessään kiinnitti myöskin huomiota siihen että tässä tilanteessa kun nimenomaan pitäisi humanitääristä apua ja kehitysyhteistyötä tuolla kentällä lisätä jotta pakolaiskriisiä saataisiin hallintaan tätä ei tehty toinen asia on kysymykseni ministeri soinille se liittyy näihin avunpyyntöihin kun nyt näyttää olevan trendikästä tehdä tällaisia koalitioita on ranskan avunpyyntö ranska joutui hyökkäyksen kohteeksi on yhdysvaltain avunpyyntö itse olen vähän huolissani siitä käykö nyt niin että että ikään kuin yk ja tämmöinen kansainvälinen yhteisö vähän syrjäytyvät siinä kun kun tulee näitä yksittäisiä avunpyyntöjä miten näette tämän ja onko tämä poliittisesti leimaavaa sitten hypätä avunpyynnöstä toiseen eikö olisi parempi tehdä yk järjestelyjä

edustaja haavisto sanoi ja olisin itsekin kiinnittänyt huomiota tähän monenkeskiseen yhteistyöhön ja meidän tukeemme yk järjestelmälle pienen maan on hyvä tukea monenkeskistä yhteistyötä koska siellä kuitenkin tapahtuu pitkäjänteistä työtä

ymmärrän että diplomatiassa puhutaan että kiinnitetään huomiota ja erityistä huomiota ja parannetaan ja ja toivotaan ja tavoitteita on mutta todellisuus on että jos ilolta otetaan kaikki rahat ja tuki pois niin ihmiskaupan vastainen työ heikkenee huomattavasti maailmassa

olemassa jotain strategiaa millä tavalla me voisimme viedä näitä normi ja sitoumuspuolen asioita eteenpäin esimerkiksi siten että suomi ajaisi konkreettisesti kansainvälisessä politiikassaan esimerkiksi ykn pakolaissopimuksen ja sen pöytäkirjojen hyväksymistä esimerkiksi turkin osalta presidentti niinistö valitsi että hän ei niitä halunnut ottaa esille käynnillään turkissa tai esimerkiksi ihmiskaupan vastaisen palermon sopimuksen tai euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen sopimuksen

puhemies kehitysyhteistyöleikkaukset ovat todellakin rajuja niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on tullut esille ja erityisesti kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset samoin kuin humanitäärisestä avusta leikkaaminen ja vaikka täällä valiokunnan edustajat totesivat että vaikuttavuutta pitää lisätä niin sitä on todella vaikea lisätä niissä tapauksissa kun joku kansalaisjärjestö joutuu kokonaan vetäytymään näistä kriisimaista missä sitä apua juuri tarvittaisiin tarvittaisiin apua juuri siellä

kiintiöpakolaisjärjestelmäkirjauksella estänyt sen että voitaisiin tehdä sitä tehokkainta mahdollista auttamista halutaan mieluummin osallistua näihin sisäisiin siirtoihin euroopan sisällä ja se on kyllä väärä signaali niin näille ihmissalakuljettajille kuin myöskin sieltä alueilta pakeneville ihmisille

arvoisa puhemies edustaja salolaisen kysymyksiin siitä onko tämä ranskan ja usan pyyntö tärkeä se on ehdottoman tärkeä tässä myös hieman vastausta edustaja haavistolle nämä ovat kahdenvälisiä pyyntöjä ja suomelle on tullut pyyntöjä ja suomi niihin vastaa mutta näen kyllä sen huolen mitä edustaja haavisto tässä sanoi että monenkeskisessä maailmassa ykn roolia ei pidä aliarvioida ja ja siinä suhteessa kannattaa katsoa näitä asioita kokonaisvaltaisesti eihän se sillä lailla vetele jos näitä tulisi vielä puolentusinaa lisää kahdenvälisiä pyyntöjä mutta nyt on tavallaan tämä eun avunantolauseke ensimmäistä kertaa käsittelyssä ja tässä katsotaan sen kokemuksia ja sitten sitten näissä on aika paljon päällekkäin meneviä leikkaavia pintoja esimerkiksi erbil operaatioon pyydetään molemmissa ja näin näin poispäin sitten tietysti itsenäisyysjuhlarahat kyllä varmasti kaksituhattaseitsemäntoista suomen sata vuotispäiviä juhlitaan asianmukaisesti sekä ulkomailla tämä tämä on näkemykseni asiasta ja teen kaikkeni että se toteutuu ja se ei ole vähän varapuheenjohtaja salolainen se ei ole vähän ja näihin finnfund asioihin joita myöskin oli monessa kohdin kyllä se on hyvin tärkeätä että kehitysmaissa syntyy yritystoimintaa tulee työllisyyttä se on aivan aivan sama asia kuin opetettiin aikoinaan että älä vie kalaa opeta kalastamaan aivan sama asia

edustaja tuomioja tämä on vakavasti otettava asia että jos nämä kehitysyhteistyöleikkaukset jollain aikavälillä vaikuttavat lähetystöverkkoon otan tämän kyllä äärimmäisen hyvä huomio ikävä kyllä nyt alkaa

vetää yhteen näitä sen verran jos saan sanoa edustaja essayahlle kiintiöpakolaisista se on hallitusohjelmassa seitsemänsataaviisikymmentä ja sen tietysti hallitus hoitaa minkä on luvannut

puhemies täällä on rauhanturvatoiminnasta puhuttu se täyttää kuusikymmentä vuotta ensi vuonna ja kriisinhallintahan se on tällä hetkellä nimeltään ja sekin kertoo muutoksesta joku vuosi takaperin mittakaava oli se että tähän toimintaan pantiin sata miljoonaa euroa ja noin ja miestä oli sitten maailmassa eri operaatioissa tilanne on muuttunut mikä kertoo vain siitä että että kalliimmaksi käy kun kauemmaksi mennään no se on sitä vastaan on tärkeää että suomi jatkaa aktiivisena kriisinhallintamaana myös tulevaisuudessa mutta edustaja haavisto johon ministerikin vastasi että kyllä koalitiopolitiikka kannattaa miettiä moneen kertaan että on nyt ymmärrettävä tämä tilanne jossa suomi on en protestoi sitä vastaan mutta se aiheuttaa tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä samoiten on aika sirpaleista että ollaan monessa paikassa pikkujoukolla kysymys on vaikuttavuudesta meidän vähien voimavarojemme satsaamisesta ulkomaille tärkeisiin asioihin ja niitten vaikuttavuudesta siihen itse

arvoisa rouva puhemies jatkan siitä mihin edustaja ruoho päätti eli tämä koko eurooppaa koskeva pakolaiskriisi on todella vakava ongelma ja avainasemassa on luonnollisesti se että kriisit ja sodat sortuneissa valtioissa jotka pakolaiskriisin alun perin aiheuttavat ja näiden ongelmat saataisiin ratkaistua toisena perustekijänä eurooppaa ajatellen on se että pystyttäisiin turkin kanssa todellakin sopimaan sellaisista toimista jotka euroopan unioni osaltaan rahoittaisi ja joilla näiden turkissa eli lähtömaiden lähellä olevien pakolaisleirien tasoa pystyttäisiin kunnolla kohentamaan lapset saisivat koulutusta aikuiset saisivat terveydenhuoltoa ja tätä kautta ihmiset voisivat olla näillä leireillä jolloin myös näkymä palaamisesta takaisin kotimaahan olisi paljon realistisempi kuin tuleminen esimerkiksi tänne pohjoiseen

arvoisa rouva puhemies todellakin on hyvin valitettavaa se että valtiovarainvaliokunnan enemmistö ei ottanut tätä ulkoasiainvaliokunnan lausuntoa sinänsä todella huomattavaa että ulkoasiainvaliokunnan yksimielistä lausuntoa täysimääräisesti huomioon ja ja totta kai meidän vaihtoehdossamme tämä asia huomioidaan paremmin kuin tässä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä haluaisin kysyä nyt entisen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan

teiltä myös kun niin monesti kuulemme kauhisteluja tässäkin salissa tästä pakolaiskriisin hoidosta ja siitä minkälaisia kustannuksia se meille täällä suomessakin aiheuttaa niin eikö olisi järkevämpää todellakin auttaa esimerkiksi yk järjestöjä pitämään noista leireistä ja niiden olosuhteista sillä tavoin huolta että ihmisillä ei

puhemies mielestäni pakolaiskriisin ja kansainvälisen politiikan yhteydessä on tärkeää keskustella myös asioiden juurisyistä terrorijärjestöjen määrä ei ole vähenemässä ja isis on vain yksi monien muiden joukossa toivoimme arabikeväältä muita seurauksia kuin mitä nyt näemme ja tästä syystä mielestäni on tärkeä kiinnittää huomio siihen miten ihmisten liittyminen radikaaliliikkeisiin ennaltaehkäistään ministeriltä miten ihmisten näköalattomuutta korruptiota ja sen kaltaisia diktatuureja jotka romahtavat ja ajautuvat tällaiseen sekasortoon voidaan länsimaiden osalta auttaa pidän erittäin vaarallisena kehityksenä sitä mitä tapahtuu tällä hetkellä syyriassa ja lähimaissa mikä on ministerin näkemys radikalisoitumisen ehkäisemisestä

puhemies kriisinhallintaan esitetään yhteensä kuuttakymmentäneljää pilkku neljää miljoonaa euroa joista miljoonaa euroa esitetään sotilaalliseen kriisinhallintaan aiempaan miinusta on kolme pilkku kahdeksan miljoonaa euroa painopisteet ovat libanonissa ja afganistanissa mutta myös muualla lähi idässä sekä afrikassa kysyisin voisiko ministeri arvioida lisämäärärahatarpeita ja mittaluokkaa tulevissa lisäbudjeteissa kriisinhallinnan osalta ilmeisesti aikaisemmin oli ajatuksena että sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista vähennetään ja keskityttäisiin suomen kannalta merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin operaatioihin tämä määrärahatarpeen väheneminen ei varmaan nykyoloissa näytä ajankohtaiselta mutta kysyisin vielä pystytäänhän pitämään kiinni siitä että

yhdyn myös ihmettelyyn siitä tätä kehitysyhteistyöjärjestöjen rahoitusta ei suostuttu ulkoasiainvaliokunnan yksimielisellä kannalla ottamaan huomioon valtiovaroissa mutta haluaisin kysyä teiltä arvoisa ulkoministeri kun nyt turkin varaan lasketaan merkittävästi tämän pakolaissiirtojen hallinnan suhteen onko noissa keskusteluissa jotka turkin kanssa on käyty otettu huomioon muut kuin tämä länsiraja tärkeänä elementtinä pakolaisvirrat ovat osoittautuneet kääntyvän nopeasti näitten tilanteitten muutosten myötä ja minua huolestuttaa se jos pakolaisvirrat turkista jos länsiraja pelkästään on tarkastelun kohteena kääntyvät muualle

rouva puhemies se mitä maailmalla tapahtuu on kyllä karmeata katsottavaa isisin tekemät toimet siellä paikan päällä ovat barbaarisia ne ovat julmia niitä ei voi millään tavalla edes ymmärtää täällä valitettavasti sitä ääriaineistoa on myös tänne eurooppaan päässyt valumaan mistä tietysti ovat nuo pariisin terrori iskut yhtenä vakavana esimerkkinä näyttää kuitenkin siltä että maailman maita tämä olisi hieman lähentämässä ehkä ja venäjän ulkoministerit ovat tavanneet pariisissa kysyisinkin ulkoministeri soinilta kuinka kuinka kommentoisitte tätä heidän tapaamistaan nähtävästi tiedusteluyhteistyöstä ja sen tiivistämisestä on nyt ainakin ensi vaiheessa sovittu mutta voisiko tämä tiivistää tätä isisin vastaista taistelua myös entisestään muutoin toisena kysymyksenä kysyisin tähän palautussopimukseen liittyen mitä te olette ollut neuvottelemassakin kuinka se on etenemässä ja tullaanko se saamaan voimaan onhan nyt äärimmäisen tärkeää että niitä henkilöitä jotka eivät turvapaikkaa saa voidaan sitten palauttaa näille mahdollisesti turvallisille alueille takaisin

kuulun niihin jotka ovat olleet aidosti yllättyneitä että valtiovarainvaliokunnan enemmistö ei tätä ulkoasiainvaliokunnan yksimielistä lausuntoa ottanut huomioon tämä varmaan antaa aiheen seurata sitten mitä kehitysyhteistyössä tapahtuu ja mitä täällä järjestökentässä tapahtuu että ei tule korvaamattomia vaurioita toinen asia koskee sitten tätä pariisin iskua ja ranskan avunpyyntöä ja tätä eun avunantoasiaa suomen pitkän linjan ulko ja turvallisuuspolitiikassa kun ranska on sanonut että siihen kohdistuu hyökkäys ja käyttänyt erittäin vahvaa kieltä että ranska on sodassa ja sillä perusteella pyytänyt apua eun muilta mailta pidän hyvin tärkeänä että hallitus tulee eduskuntaan ja kertoo koko eduskunnalle mitä hallitus aikoo tämän eun perussopimuksen velvoitteen pohjalta tehdä ja hankkii tälle asialle koko eduskunnan hyväksynnän tämä on iso asia meidän ulko ja sekä suhteessa meidän asemaamme unionin sisällä että myös suhteessa siihen mitä tulemme tekemään tämän ranskan avunpyynnön

edustaja urpilainen ja moni muu tästä finnfundista vielä kysyvät niin minä yritän nytten selkeästi sanoa sen mitä meillä jaostossa keskusteltiin meillä olisi ollut hyvää tahtoa erityisesti näitä kotimaisia kehitysapujärjestöjä kohtaan ja osa tästä rahasta siirtää sinne mutta kun tämä eduskunnan ohjeistus on tämänkaltainen että kehysjärjestelmässä nämä finanssisijoitukset määritellään kehyksen ulkopuolisiksi menoiksi ja sitten tilastokeskuksen arvio muistutan että se on ennakkoarvio tulkitsee siten että kansantalouden tilinpidossa tämä finnfundin pääomakorotus lasketaan normaaliksi menoksi mutta mutta koska tämä finnfundiin sijoitettu pääoma on ollut tuottoisaa niin siksi se luetaan edelleen kehyksen ulkopuoliseksi menoeräksi vaikka kyseinen pääomakorotus kansantalouden tilinpidossa laskettaisiin normaaliksi menoksi tämä on se syy miksi me emme voineet tehdä tätä hyvän tahdon elettä osoittaa sitä rahaa suomalaisen kehitysyhteistyön

arvoisa puhemies edustustoverkon toimivuudesta ja kattavuudesta täytyy kantaa huolta kuten myös kehitysyhteistyöstä ennen muuta siitä kansalaisjärjestöjen vaikuttavimmasta työstä nostan tässä keskustelussa esille myös daeshin myötä entistä vaarallisemmiksi tulleet kriisinhallintatehtävät ja toivon että vakuutusturvasta ja mahdollisesta kuntoutuksesta huolehditaan etukäteen kun näihin tehtäviin lähdetään arvoisa puhemies keskusteluihin ovat nousseet myös venäjälle asetetut asetetut pakotteet pakotteet ja kysyisin ulkoministeri soinilta eihän suomi ole mukana höllentämässä

finnfund kysymykseen niin edustaja niikko tässä kuvasi tilanteen kohtalaisen hyvin mutta kysyn kuitenkin vielä ulkoministeri soinilta sitä että eikö ole ihan kohtalainen vaatimus antaa finnfundille sen verran rahoitusta kuin se itse pyytää neljäkymmentä miljoonaa euroa eikä sataakolmeakymmentä miljoonaa euroa ja ja ennen kaikkea jos voimassa oleva tilastokeskuksen arvio sanoo että kyse ei ole finanssisijoituksesta vaan kehyksen sisäisestä rahoituksesta rahaa voisi siirtää momentin sisällä paikasta a paikkaan b niin eikö pitäisi antaa rahaa nimenomaan sinne ykn järjestöille ja antaa rahaa finnfundille sen verran mitä pyydetään tämä on se keskeinen kysymys ja toinen asia tiedän kyllä sen että puoluejohtaja soini riemuitsee joka ikisestä eurosta mikä leikataan kehitysyhteistyöstä mutta tietääkö ulkoministeri soini että bumerangit tulevat iskemään takaisin humanitäärisinä kriiseinä pakolaisuuden kasvamisena ja inhimillisenä hätänä mitä vastaatte ban ki moonille

arvoisa puhemies haluan kiinnittää huomiota tähän kun ministeri sanoi että kiintiöpakolaismäärässä mennään hallitusohjelman mukaan tilanne on varmasti muuttunut viime keväältä huomattavasti mutta erityisen kysymyksen haluan osoittaa eurooppalaisten järjestöjen valtionavun käytännössä lakkauttamisesta on aika ihmeellistä ymmärrän hyvin että kehitysyhteistyöjärjestöt ovat järkyttyneitä minäkin olen heidän puolestaan eurooppalainen keskustelu suomessa halutaan lakkauttaa sekä eurooppa myönteiseltä että eurooppa kriittiseltä järjestöltä halutaan lakkauttaa kokonaan avustus kysyn mihin tämä perustuu tiedän että siinä tarjotaan mahdollisuutta hankerahoitukseen toivottavasti sitä hankerahoitusta kehitetään siihen suuntaan että se on todella käyttökelpoinen järjestöille joilla on myös kiinteitä kuluja sekä hallintokuluja että että henkilöstökuluja mutta kysymys kuuluu miksi käytte eurooppalaisten järjestöjen kimppuun
arvoisa puhemies terrorismia vastaan pitää taistella meitä on pyydetty taistoon yhdessä ranskan vetämän koalition kanssa ja yhdysvalloilta on tullut niin ikään avunpyyntö ja suurin piirtein sama porukka taistelee suurin piirtein samoja porukoita vastaan näissä kahdessa operaatiossa voitteko kirkastaa vähän näitä kahta kahta eri porukkaa ja sitä onko niitten työnjako selkeä itselleni ei ole aivan täysin täysin vielä kirkastunut tämä kokonaisuus sitten tämä suomen osallistuminen ranskan avunpyynnössä on paljon keskusteltu siitä että se voisi olla osallistumista malissa sen vahvistamista miten se suhteutuu siihen vaihtoehtoon että sittenkin panostaisimme enemmän libanonin unifil operaatioon jossa meillä on pitkä perinne vahva osallistuminen ja joka tiettävästi suoraan voisi vapauttaa ranskan joukkoja muihin muihin tehtäviin omaan järkeeni tuntuisi ehkä vähän luontevammalta tämä libanonin operaation vahvistaminen mutta miten tämä nyt on hallituksen piirissä kirkastumassa ja millä aikataululla tässä tehdään lopullisia päätöksiä vielä uavn jäsenille sanottakoon että valiokunnan kokous alkaa neljä minuuttia tämän istunnon päättymisen jälkeen

edustaja kääriäinen ja siinä oli edustaja ruoho myös vaikuttavuus on kaiken a ja o suomen kriisinhallinnassa siellä paikan päällä olemme hyödyksi mutta myös pidämme yllä suomen voimavaroja ja kykyjä nämä nämä on tärkeää linkata myöskin yhteen edustaja zyskowicz turkista ja ja on erittäin tärkeää että että näillä leireillä on inhimilliset olot kahdesta syystä heidän vuokseen jotka mahdollisesti palaavat kotimaahansa ja sitten siitä syystä että siellä ihmisten elinolosuhteet ovat siedettävät se on äärimmäisen tärkeää mitä tulee finnfundiin niin kyllä edelleen pidän erittäin tärkeänä että kestävällä tavalla jotta nämä maat pääsevät eteenpäin siellä pitää olla työtä tulevaisuudennäkymää yritystoimintaa naisten yritystoimintaa naisten maanhankintaoikeutta ja maanomistusoikeutta kaikkia tällaisia asioita pitää pitää olla edustaja touko aalto minä olen samaa mieltä puheenjohtajana ja ulkoministerinä toisin kuin jotkut vihreät ovat perustuslakivaliokunnassa eri mieltä ja sitten täällä salissa toista mieltä mutta edustaja elovaaran kysymys oli aivan ytimeen menevä korruptio ja radikalisoituminen meillä on täällä eturivissä edustaja haavisto erityislähettilääni nimenomaan somaliassa ja eritreassa ja niillä alueilla jotka hän hyvin tuntee tämä on hyvin tärkeätä että siellä syntyy näkymä ihmiselle että hänellä on jokin mahdollisuus tällä alueella että hänellä on tulevaisuudennäkymä koulutus työtä tämä on aivan olennaista sillä tällaiset ihmiset joilla on mahdollisuus mennä elämässä eteenpäin eivät radikalisoidu edustaja rinne olette aivan oikeassa nimenomaan se ei riitä että turkista tulva kreikkaan saadaan loppumaan siellä voi odottaa bulgarian reitti reitti joka johtaa venäjälle ja tämä on aivan olennaista että tästä pidetään myös huoli että se muuttovirta ei mene sinne ja aivan kuten sanoitte niin ihmissalakuljettajat rahastajat he muutamassa päivässä joskus jopa tunneissa pystyvät kontrolloimaan tätä muuttovirtaa lavrovin ja kerryn tapaamisesta sanoisin sen verran että se on erittäin hyvässä mallissa oli niin sanotut viennan kakkosneuvottelut kunnes tuli tämä lentokoneen alas ampuminen joka vaikeuttaa tätä prosessia ei niinkään välttämättä venäjän ja usan välillä mutta turkin ja venäjän välillä ja muuten palautussopimuksista väännetään jatkuvasti olen ottanut asian esiin sekä irakin ulkoministerin että afganistanin ulkoministerin kanssa tällä hetkellä toimivin tapa palauttaa irakilaisia on se että he lähtevät itse noin on lähtenyt vapaaehtoisesti edustaja heinäluoma tämä on nimenomaan kansallisenkin konsensuksen kannalta tärkeää että nämä avunanto ja muut asiat asianmukaisesti informoidaan eduskunnalle ja muodostetaan niistä yhteinen suomen kanta katson että tämä tulee asianmukaisesti esitetyksi täällä olisi vielä kysymyksiä ja vastaisin niihin mielelläni mutta onko no niin venäjän vastaisista pakotteista tilanne on se että niin kauan kuin venäjä ei ole toimittanut riittävää sitoutumista minskin sopimukseen näitä ei poisteta tähän tulee nyt puoli vuotta lisää mutta totta kai meidän lopullisen politiikan tarkoituksen pitäisi olla että päästäisiin normaaliin tilanteeseen ja päästäisiin siten näistä pakotteista eroon mutta mutta ei ei niitä siinä mielessä höllennetä eikä suomi ole siinä rintamassa jos ei tätä kehitystä tule sitten eu tiedotustoiminnasta haluan erityisen painokkaasti todeta tämän että sekä eurooppalainen suomi ryltä että vaihtoehto eulle tiedotuskeskukselta poistettiin erityisoikeudet ne ovat nyt samalla viivalla samalla tasolla kuin kaikki muutkin järjestöt

siteeraan nyt aivan sen että tulee varmasti edustaja myllerille selväksi kaikki vain tiedotustukea saavat järjestöt asetetaan tasavertaiseen asemaan ettei kahdella eurooppa tiedotusta tekevällä järjestöllä olisi jatkossa erityisasemaa muihin tärkeää tiedottamistoimintaa harjoittaviin järjestöihin nähden ja sitten jos tutkitte vielä vaikka vaihtoehto eulle tiedotuskeskuksen tilinpäätöksiä niin en minä ainakaan semmoiselle yhdistykselle automaattisesti voi millään tavalla rahaa antaa koska siellä eivät ole niin sanotusti paperit

arvoisa puhemies käytän tilaisuuden hyväkseni ensin kiittääkseni eduskuntaa hyvästä yhteistyöstä aika on meille kaikille ollut vaikea ja jos tätä vuotta jotenkin kuvailisi niin niin voisi ainakin kuvailla niin että on ollut vaikea ja yllätyksellinenkin vuosi tähän vuoteen kun lähdettiin niin tiedettiin että taloudellinen tilanne on tiukka mutta se mitä emme tienneet vielä silloin oli se että tämä turvapaikanhakijatilanne tulee viemään aikaamme huomattavan paljon ja vaatii meiltä uudenlaista ajattelua ja myöskin uudenlaista asennetta voimme ennustaa haasteita myös liittyen vähän samoihin asioihin eli taloudellisen tilanteen vaikeuteen toisaalta tähän turvapaikanhakijatilanteeseen vastaamiseen ja ensi vuosi tulee olemaan iso vuosi sen kannalta millä tavalla suomeen tulleet ja turvapaikan saavat pystytään integroimaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja millaisilla koulutukseen liittyvillä ratkaisuilla voidaan turvata se että jokainen saa asialliset polut ja toimivat polut työelämään ja osaamista jolla pystyy rakentamaan omaa tulevaisuuttaan se haastaa toisaalta

eli niitä tulijoita kuin myöskin sitten meidän koulutusjärjestelmäämme ja meitä kantasuomalaisia löytämään näihin haasteisiin ratkaisuja mutta budjetista tätä rakennettaessa lähdemme siitä että korkea sivistystaso laadukas varhaiskasvatus ja maksuton ja maailman paras koulutus ovat tulevaisuudessakin meidän yhteiskuntamme ja että suomi voi selvitä vaikeasta tilanteesta ainoastaan siten että uskomme osaamiseen ja sivistykseen ja vaikeista leikkauksista huolimatta lähdemme rohkeasti uudistamaan suomalaista koulutusjärjestelmää vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin entistä paremmin ja

lasten ja aikuisten suhdelukua yli kolme vuotiaiden lasten ryhmissä varhaiskasvatuksessa niin kaikkein pienimpien eli alle kolme vuotiaiden lasten ryhmäkokoja ei kasvateta lisäksi on käynnistymässä ensi vuonna varhaiskasvatuksen kehittämisohjelma johon on määrärahoja ja valiokuntakin kiitti siitä että sadallakahdellakymmenellä pystytään nostamaan lastentarhaopettajien koulutusmäärää pitkällä tähtäimellä varmasti vaikuttaa positiivisesti varhaiskasvatuksen laadun kehittymiseen lisäksi osana julkisen talouden sopeuttamistoimia päivähoitomaksuja sekä aamu ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan kuntien talouden vahvistamiseksi tähän liittyvät esitykset ovat tulossa eduskunnalle vielä ennen ensi syksyä vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesitykseen sisältyvällä kärkihankerahoituksella uudistamme suomalaista peruskouluamme tulevaisuutta varten se tulee tapahtumaan vahvistamalla uutta pedagogiikkaa uusia oppimisympäristöjä ja ja digitaalista oppimista ja rakentamalla semmoista polkua jolla suomalainen peruskoulu uudistuu ja pysyy maailman kärjessä ja ja tuo rohkeasti

uusia taitoja ja sellaista uutta osaamista jolle on käyttöä tulevaisuuden työmarkkinoilla missä varmasti korostuvat esimerkiksi monenlaiset ajattelun taidot kriittisen ajattelun taidot sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot laajojen kokonaisuuksien hallitseminen ja myös digitaaliset taidot jotka ovat luku ja kirjoitustaitoon verrattavissa oleva osa tulevaisuuden yleissivistystä uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön peruskouluissamme ensi ja kärkihankkeemme osuu sitä sitä kautta ajallisesti erinomaisesti ensi vuoteen

ammatillisessa koulutuksessa olemme käynnistäneet yhtenä kärkihankkeena toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin jossa jossa uudistetaan oikeastaan koko meidän toisen asteen ammatillinen koulutus osaamisperusteisemmaksi opiskelijalähtöisemmäksi kokonaisuudeksi siinä uudistetaan niin lainsäädäntö ohjaus rahoitus toimintatavat kuin vapaaehtoispohjalta myöskin järjestäjäverkko ja se tulee olemaan aivan keskeinen iso haaste ensi vuodelle kun sitä uutta mallia rakennetaan toivon tietysti eduskuntaa myöskin tervetulleeksi mukaan lisätään yksilöllisiä opintopolkuja ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja vastataan tulevaisuuden haasteisiin myös tämä turvapaikanhakijatilanne tulee ottaa ammatillisen koulutuksen reformia suunniteltaessa erityisesti huomioon korkea asteella tavoitteena on edistää korkeakoulujen profiloitumista ja saada selkeämpi työnjako tiivistää keskinäistä yhteistyötä ja tiivistää yhteistyötä myös tutkimuslaitosten kanssa koulutusviennin esteitä on jo purettu ja puretaan kiitos eduskunnalle siitä jatkamme kaikilla koulutusasteilla tätä työtä osaamista kootaan kilpailukykyisemmiksi keskittymiksi ja niin edelleen monia muita asioita kulttuurin puolesta voisin puhua ehkä seuraavissa puheenvuoroissa jos puhemies siihen tilaisuuden antaa mutta vielä kerran kiitoksia ja toivon että voimme käydä rakentavaa ja hyvähenkistä keskustelua

pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

juuri näin suomi menestyy osaamisella ja innovatiivisuudella selvää on kuten varapuheenjohtajakin totesi että katseen täytyy olla myöskin yli hallituskausien ja koulutuksessa me rakennamme yli sukupolvien niin että siltä osin on varmasti syytä olla tämäntyyppinen

arvoisa puhemies on todella epäkii tollinen tehtävä uskon niin olla tällä hetkellä opetusministeri niin että täytyy rouva ministeri voimia teille tähän vaikeaan tehtävään tällä hetkellä ankarat säästövaateet ja vaatimukset ovat yhtäältä äärellä ja toisaalta on myös niin että seitsemänkymmentä luvun alusta lähtien opetusministeriössä on ollut kaksi ministeriä ja nyt joudutte yksin kantamaan vastuuta koko sektorista ei tämä teille helppoa ole monenlaiset haasteet ovat mutta kun tässä näitä valitusvirsiä sinänsä ihan perustellusti esitetään niin muistetaan kuitenkin että on hyviä asioita asioita joita koulutuksen kenttä on odottanut esimerkiksi eta alueen ulkopuolelta tulevien lukukausimaksut mutta kysyisin ministeriltä kun kaksituhatta luvun alussa oli aikuiskoulutuksen parlamentaarinen työryhmä olisiko nyt

on syytä kiitellä ministeriä juuri julkistetusta hundred hankkeesta joka tähtää globaalisti koulutuksen tulevaisuuteen kerää sata hienoa hanketta tämä on maailmanlaajuisesti tosi merkittävä hienoa että se lähtee suomesta ja hienoa että opetus ja kulttuuriministeriö on myös siinä mukana mutta sitten kun katsotaan näitä leikkauksia niin minun mielestäni on tärkeätä katsoa niitä nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kautta vasta silloin me ihan oikeasti ymmärrämme mitkä ovat näiden ikään kuin ne suurimmat pahimmat vaikutukset mitkä ovat ne isoimmat riskit mitä me voimme ottaa jos me katsomme subjektiivista päivähoitoa ja siellä niitä perheitä jotka ovat heikoimmassa asemassa niin miten on nyt kun me rupeamme arvottamaan sitä tai ikään kuin se täytyy hakea riittävätkö näiden perheiden syyt tulevaisuudessa tai kuka on se taho joka sen määrittää tai kuka on se taho joka sanookin yhtäkkiä jollekin perheelle että enää teidän perusteenne eivät riitä ja mitkä ovat mahdollisesti sen seuraukset tai kun me luomme tämmöisen kynnyksen niin myös helposti tapahtuu se että ihminen rupeaa vähättelemään mahdollisia perheen sisäisiä ongelmia nostaa sitä kynnystä venyttää omaa jaksamistaan ja taas me luomme sinne tämmöisen riskityhjiön nämä ovat asioita joita täytyisi

tämä on ollut vaikea ja ja rankka syksy varmasti meille kaikille huomionarvoista on mielestäni että tämän syksyn aikana perustuslakivaliokunta on muutamaan otteeseen vaatinut että hallitus tekee kokonaisselvityksen siitä miten kaikki eri leikkaukset vaikuttavat lapsiin

varhaiskasvatuslakia ja yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin kohdistuvia leikkauksia ja muita heikennyksiä voidaan siis todeta että nyt liikutaan äärirajoilla leikkauksien suhteen enää ei voida leikata ilman että luovutaan jostain sisällöstä minun mielestäni tämä on se johtopäätös mikä on on vedettävä perustuslakivaliokunnan kannanotoista

arvoisa herra puhemies eittämättä katsoo sitten punaisten silmälasien takaa taikka mitenkä hyvänsä tässä on kyllä semmoinen ideologinen kaiku että juuri heikommassa osassa olevien lasten mahdollisuudet kouluttautua niin että koko aivokapasiteetilla pystyttäisiin tuottamaan sitä hyvinvointia heikkenevät korkeakoulutuksen tutkimuksen ja kehityksen kannalta mikä on meille erityisen tärkeää tämä linjaus minkä hallitus on ottanut kyllä eittämättä sotii sitä vastaan että me olemme se kansakunta joka omin voimin pystyy tuomaan ja luomaan kehitystä niin että meillä koulutuksen kautta saadaan erityisiä mahdollisuuksia ja täytyy kyllä muistuttaa että kyllä valiokunnan mietinnössä niin kuin edustaja gustafsson sanoi on vakava huoli

arvoisa herra puhemies täytyy myöntää ihan täältä hallituksenkin puolelta ei mikään kovin helppo syksy ole ollut uskon ettei ministerilläkään myös minä minä kovasti toivotan voimia sinne ministerillekin näihin tehtäviin mutta hyviäkin asioita on esimerkiksi tämä osaamisen ja koulutuksen kärkihanke kolmesataa miljoonaa euroa käsittää muun muassa uusien oppimisympäristöjen kehittämisen ja digitaalisen materiaalin lisäämisen peruskouluihin tästä on suomessa erittäin hyvänä esimerkkinä savonlinnan harjoittelukoulu jossa jo seitsemän vuotta sitten otettiin ipadit käyttöön siellä oppilaat ovat siirtyneet passiivisesta kuluttajasta aktiivisiksi tuottajiksi ja siellä mediakriittisyys on myös erittäin tärkeä tärkeä arvo ja osa koko koulutyötä

kyllä tässä pääluokassa nyt pitää arvoisat hallituspuolueet nostaa kissa pöydälle nyt on nostettava se kissa pöydälle ja tunnustettava että nämä koulutussäästöt ovat yksi pahimpia asioita mitä hallitus tässä omassa esityksessään tekee en ole kuullut yhdenkään ekonomistin en yhdenkään taloudellisen tutkimuslaitoksen puhumattakaan opetusalan ammattilaisista tai perheistä puolelta miksi koulutuksen laatua ollaan näin rankasti heikentämässä ja edustaja gustafssonin tavoin minä toivon ja jopa edellytän kun hallituksella on ollut näitä katumisviikkoja jolloin on peruutettu huonoja hölmöjä esityksiä niin nämä koulutusleikkaukset ovat nyt sellaiset missä hallituspuolueiden täytyy kerta kaikkiaan ottaa takapakkia kokoomus te lupasitte ennen vaaleja ministeri vielä vaalien jälkeenkin että koulutuksesta ei leikata nyt nämä puheet täytyy lunastaa arvoisat hallituspuolueet

me valtiovarainvaliokunnassa teimme lausuman joka edellyttää että näiden säästöjen vaikutuksia on tiukkaan seurattava siksi kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa todettiin että jos jossakin on liikkumavaraa niin silloin tässä koulutuksen osalta hallituksen

myös käyttää opettajankoulutukseen ja lisäsimme tähän perusopetuksen laadun kehittämiseen kaksi miljoonaa euroa kerhoihin tuli kaksi miljoonaa euroa niin että olisi mahdollista että jokaisella lapsella olisi harrastus läpi peruskoulun ja myös työpajatoimintaan ja ja etsivään nuorisotyöhön tuli lisää määrärahoja olennaista on se että jokainen lapsi saa hyvän perusopetuksen ja perusopetuksen laatua

puhemies juuri kuten edustaja sarkomaa sanoi näin lisäsimme tiede ja sivistysjaostossa perusopetuksen

määrärahoja todellakin säästöt koskevat kaikkia suuria pääluokkia ja minä itsekin hyväksyn sen koska emme voi nuorten ja lasten piikkiin enää suomessa näin valtavia velkamääriä tehdä mutta on totta että me olemme joutuneet jaostossa ja valiokunnassa kipuilemaan näiden säästöjen kanssa sen takia on tärkeätä että todella kun tässä ovat jotka eivät säästöjä korvaa mutta ovat sinällään tärkeitä tällä tavalla seurataan säästöjä nyt erittäin tarkasti voitteko te ministeri ikään kuin manuaalisella ohjauksella nyt katsoa näitä säästöjä esimerkiksi kohdistumista toisen asteen opetukseen suhteessa näihin uudistuksiin jotka sinällään ovat tarpeellisia että tässä minimoitaisiin nämä haitalliset vaikutukset toisaalta hyödynnettäisiin hyvät vaikutukset me voimme saada eurosta enemmän se meidän pitää

arvoisa puhemies kokoomus on viime aikoina viestittänyt että jos jostain löytyy pelivaraa se pitää käyttää koulutukseen tämä hallitus on on alkukautensa aikana perunut mikään hallitus aikaisemmin ei ole perunut niin montaa päätöstä kuin tämä hallitus veropakolaisten armahduslaki eläkeläisten asumistuki ylityö ja sunnuntaikorvaus junaliikenteen leikkauksissa on peräännytty hallintarekisteri viimeksi näin lyhyessä aikataulussa lista on todella todella pitkä arvoisa puhemies lista jonka hallitus on alkukautena perunut puolessa vuodessa on todella niin pitkä mutta on yksi sektori jossa hallitus ei ole perunut yhtään päätöstä ja se on nimenomaan tämä sivistys ja koulutus te olette pitäneet jääräpäisesti kiinni pienten lasten ryhmäkokojen kasvattamisesta koulujen ryhmäkokojen kasvattamisesta arvoisa opetusministeri mitä se kertoo tämän hallituksen

tämä hallitus ainakaan ole vielä täällä salissa omia esityksiään vastaan äänestänyt niin kuin edellinen hallitus toimi niin että siinä mielessä eteenpäin on menty aika paljon on myös tehty päätöksiä lyhyessä ajassa ja sen takia valiokunta on vaatinut että niitä seurataan ja näin myös jaosto totesi edustaja myllykoskelle ehkä haluaisin sanoa siitä että onneksi meillä kuitenkin vielä on lähtökohdista riippumaton koulutus ja siinä peruskoulu on yksi aivan keskeisimpiä helmiä ja sitä pitää meidän vaalia myöskin tulevaisuudessa hallituksista riippumatta on kuitenkin olemassa sellaisia piirteitä tuo periaate on monelta monelta kohdalta tulevaisuudessa vaarassa ja se on yksi lisäperustelu sille että näitä asioita meidän on ilman muuta yhdessä pohdittava ja katsottava myös vähän kauemmaksi erityisen tyytyväinen puhemies olin siihen että tuo asia joka oli täällä lähetekeskustelussa keskeisemmin esillä eli nuorisotakuuraha myöskin nyt näkyy etsivän nuorisotyön rahoituksen lisäämisen muodossa

arvoisa puhemies nämä koulutusleikkaukset ovat tosi valitettavia ja ei näitä kukaan halua tehdä yksikään hallitus mutta on syytä muistuttaa sosialidemokraatteja siitä että viime hallituskaudella teidän ministereidenne toimesta ministeri gustafssonin ja kiurun aikana koulutuksesta leikattiin yksi pilkku viisi miljardia euroa

ja etsivän nuorisotyön neljän miljoonan euron lisäys ja kerhotoiminnan kahden miljoonan lisäys on erinomainen toimenpide puhumattakaan siitä että yhteisöt ja järjestöt saavat yksi pilkku yksi miljoonaa euroa rahaa siinä mielessä kyllä hallitus näkee tämän hädän mikä

todella pahoillani ja sen takia tämän valiokunnan mietintöön sisältyy myös useita vastalauseita sivistyksen ja tieteen alalle sen takia minusta on oikein todeta että jos viime kaudella säästettiin noin kolmetoista miljoonaa helsingin yliopistolta tämä hallituspohja säästää sata miljoonaa siksi mittaluokka on aivan toinen ja nyt on tärkeätä kysyä opetusministeriltä miksi tehtiin lisäsäästöjä niiden säästöjen päälle joita kaksi muuta hallituspuoluetta kovasti kritisoi ja niin kuin itsekin olette todenneet koulutuksesta ei olisi pitänyt enää leikata miksi näitä säästöjä tehdään kun

arvoisa herra puhemies vuosien saatossa olen varmaan palkannut useita satoja akateemisen loppututkinnon suorittaneita ja joka vuosi keski ikä on vain noussut vastavalmistuneiden keski ikä on suomessa kolme viiva neljä vuotta korkeampi kuin euroopassa läpi yliopiston tai korkeakoulumaailman pääsee yllättävän moni kun vain jaksaa istua yliopisto saa siitä palkkion mutta välillä tuntuu että yliopistoa voisi palkita vain niistä jotka suorittavat opinnot säädetyssä

herra puhemies edustaja lehdelle tiedoksi näin se juuri on on hyvä päivittää tiedot tässä salissa on monta kertaa todettu että koulutusleikkaukset ovat ikävä asia välttämätön asia ja pakkoasia tässä salissa on pari päivää sitten todistettu että esimerkiksi nämä kilometrikorvaukset eivät ole syksyn suurin valhe eivätkä humpuukia vaan niillä voitaisiin saada sadanneljänkymmenen miljoonan euron säästöt miljoonaa minkä meidän vaihtoehto lisää tämä on nimenomaan laskettu eduskunnan tietopalveluiden kautta oletteko valmis ottamaan sen ansiottoman verohyödyn laittamaan ne koulutukseen ja perumaan näitä koulutussäästöjä teille on tarjottu vaihtoehto otatteko te mieluummin ansiottomasta verohyödystä ja korvaatte koulutussäästöjä toivoisin kerrankin vastauksen tähän asiaan toinen asia mitä olen sivistys ja tiedejaostossa ja valiokunnassa ihmetellyt nämä nuorisotakuurahat

arvoisa puhemies kyllä nyt täytyy sanoa oppositiolle erityisesti vihreille että kovin ovat riittoisat nuo teidän kilometrirahat te tarjoatte tuota samaa samaa sanaa samaa lausetta perumaan ja korvaamaan kaikkia kaikkia säästöjä joita hallitus tekee kun olen kovin tarkkaan teidän vaihtoehtobudjettinne katsonut erityisesti koulutuksen osalta hyvin epäselvä ja ja kestämätön jos te oikeasti olisitte koulutuksen puolella niin vakavasti kuin täällä puhutte niin toivon että teillä olisi ollut aito vaihtoehto me olisimme sitä katsoneet jos se olisi kylläkin löytynyt

arvoisa puhemies olisin kyllä aika varma että edustaja sarkomaa ja ne sivistysporvarit joita tässä salissa vielä on jäljellä puhuisivat toisella tavalla jos he eivät joutuisi puolustamaan hallituksen politiikkaa koulutuspolitiikan osalta joka on on yksinkertaisesti huono mutta mutta te sitä yritätte puolustaa haluan sanoa että vihreiden vaihtoehdossa ajatus on se että koulutuksessa tehdään uudistuksia toista astetta ja korkeakouluja mutta ne rakenteiden muuttamisesta tulevat säästöt menisivät koulutuksen laadun parantamiseen tutkimuksen parantamiseen ryhmäkokojen pitämiseen pieninä että varmistettaisiin että koulutuksen taso nousisi ja että koulupudokkuus vähenisi ja teidän vaihtoehdossanne te olette ensiksi päättäneet hallitusneuvotteluissa todella hurjat ja kovat leikkaussummat ihan pelkästään budjettikirja edellä katsoneet lukuja ja todenneet että olisi kivaa leikata näin meillä on tämmöinen ylätavoite ja leikataan nyt koulutuksesta kun muualta ei keksitty se on huonoa politiikkaa se säästää lapsilta ja se leikkaa tulevaisuudesta

edustaja lindtmanille muistuttaisin että viime hallituskaudella te te suunnittelitte päivähoito oikeuden rajaamista ja ryhmäkokojen kasvattamista mutta luovuitte siitä koska te olitte kytkeneet sen kotihoidon tuen pakkokiintiöintiin ja se olisi maksanut sata viiva miljoonaa eikä säästänyt niin kuin tavoite oli arvoisa puhemies tutkimus eli puulla ja päällä menestykseen tutkimusrahoituksen kohdalla toivoisin että ministeriö ja ministeri helpottaisivat ja selkeyttäisivät näitä hakuprosesseja siitä tulee koko ajan valitusta sillä päästäisiin parempiin tuloksiin voitaisiin ne rahat tärkeään tarkoitukseen hyödyntää sitten toinen asia valiokunta on ottanut kantaa siihen että pitäisi päivähoidon maksun kaltaisiin tuloihin sidottuihin maksuihin olla menossa mikä on ministeriön ja ministerin kanta tähän sillä saataisiin sitä tulopohjaa ja se olisi vielä kaiken lisäksi oikeudenmukaista

siihen myöskin nyt sitten opetus ja kulttuuriministeriössä kiinnitetään huomiota ja sellaistakin koulutusta on jolla voidaan sitten ammattitaitoa päivittää
annan keskustelun tämänhetkisen luonteen vuoksi puheenvuoron nyt toistamiseen edustaja niinistölle
arvoisa puhemies viime hallituskaudella tosiaan harkittiin sitä voisiko päivähoito oikeutta rajoittaa ja vihreiden vaatimuksesta siihen tuli se että selvitetään onko se ylipäätään taloudellisesti järkevää todettiin että se ei ole edes taloudellisesti kannattavaa koska se lisää byrokratiaa ja päädyttiin siihen että sitä ei tehdä tämä hallitus ideologisista syistä halusi tehdä tämän leikkauksen vaikka se varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden mielestä on haitallista lasten kehitykselle heikentää pedagogisia valmiuksia juuri niitten lasten kehittämisen osalta jotka tarvitsevat eniten tukea maahanmuuttajanuoret sellaisissa perheissä elävät nuoret joissa tuki on heikompaa ja ja sitten tämä byrokratia aiheuttaa niitä ongelmia kunnissa että todelliset säästöt jäävät tulematta toivoisin että hallitus tässäkin asiassa luottaisi tutkittuun tietoon ja jättäisi tekemättä huonoja päätöksiä minä olen kyllästynyt siihen mantraan että on pakko tehdä ikäviä päätöksiä no ei ole pakko tehdä huonoja päätöksiä tyhmät päätökset ovat tyhmiä vaikka olisi vaikeat ajat ja erityisesti juuri silloin

iltapäivätoiminnan osalta todettiin että siellä pitää olla maksutonta jotta vähävaraiset pääsevät osallistumaan maahanmuuttajien osalta kun puhutaan varhaiskasvatuksesta meillä on todettu se myös hallituksen esityksessä että ne joilla on sosiaalisia tarpeita otetaan vaikka maahanmuuttajat jos löytyy peruste ovat silloin pidempään aikaan varhaiskasvatuksessa kysymys on se osataanko säästöt tehdä taiten ja myös oikeudenmukaisesti samaan aikaan rakentaen myös tulevaisuutta jota tehdään kolmellasadalla miljoonalla eurolla kärkihankkeiden kautta samaan aikaan tulevaisuutta rakentaen ja myöskin säästöjä

puhemies hallitus hehkuttaa kovasti näitä kärkihankkeita eikä minulla ole mitään niitä mutta hyvätkään kärkihankkeet eivät auta jos perustoiminnoilta viedään resurssit pois on erittäin suuri ristiriita siinä että suurimpaan osaan koulutuksen kärkihankkeita ei ole lainkaan rahoitusta ja samaan aikaan perusrahoitusta vähennetään kärkihankkeiden nimissä tuntuu siltä että hallitus naamioi nämä leikkaukset kehittämiseksi ja uudistamiseksi mutta kyllä jokainen pystyy ymmärtämään että jos perusrahoitukseen kohdistuvat valtavat säästöt toteutuvat ne vievät pohjaa pois myös kehittämiseltä

herra puhemies presidentti kekkonen tapasi joskus siteerata sellaista sanontaa että jos jokainen saisi ansionsa mukaan niin ei kukaan silloin selkäsaunatta selviäisi ehkä tärkeämpää kuin nyt kiistellä siitä siitä kuka on leikannut ja kuinka paljon on keskittyä siihen mitä me voisimme tässä koulutuksessa tehdä paremmin on tietenkin niin kuin tässä on jo tullut ilmi meille kaikille koulutusihmisille vaikea tehdä nyt on tarkoitus viedä varsinkin ammatillista koulutusta huimasti eteenpäin ja tehdä historiallinen uudistus uudistus toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa olisinkin kysynyt ministeriltä nyt kun lisätalousarviossa myös lisättiin uudistuksen valmisteluun rahoitusta missä tilanteessa tämän merkittävän uudistuksen valmistelu on
myönnän tässä vaiheessa ministerille puheenvuoron kolme minuuttia valitsemaltaan paikalta ja sen jälkeen katsotaan mitkä kohdat nousevat tarkemmin

arvoisa puhemies siinä mielessä olemme samassa veneessä että kaikki eduskuntapuolueet ovat joutuneet viime vuosina olemaan mukana siinä että koulutukseen kohdistuu säästöjä edellisellä hallituskaudella ministerit gustafsson ja kiuru tekivät valtavan suuria leikkauksia koulutukseen ja siinä työssä näitä päätöksiä tekemässä oli edustaja niinistö mukana oli edustaja lindtman mukana oli kokoomus mukana olivat kaikki puolueet mukana elikkä tämä on tämmöinen yhteinen valitettava huoli meillä nyt viime kauteen ero on kuitenkin siinä että edellisellä kaudella tehtiin leikkauksia leikattiin sieltä perusrahoituksesta eli sitä perusrahoituspohjaa mutta ei pystytty toteuttamaan rakenteellista kehittämistä juurikaan minä listasin itselleni toisen asteen reformi jäi tekemättä te äänestitte itse omaa esitystänne vastaan täällä eduskunnassa koulutusvienti ei edennyt nuorisotakuu hyvistä tarkoitusperistä ja ja erinomaisesta lähtökohdasta huolimatta valtiontalouden tarkastusviraston mukaan ei toiminut täyttänyt tehtäväänsä tehtäväänsä

ei talous kasva ei ole tehty riittävän kunnianhimoisia uudistuksia velkaannumme syömme lapsiltamme meillä on ihan velvollisuus siihen että me samaan aikaan kun laitamme suomen taloutta tasapainoon teemme myöskin uudistuksia joilla rakennetaan tulevaisuuden pohjaa onko tehtäväni opetusministerinä näiden leikkausten keskellä helppo voin kertoa ei ole mutta siitä huolimatta minä näen aika paljon

uudelle tasolle minä uskon että pidemmällä aikajänteellä tullaan muistamaan se että me käynnistimme ammatillisen koulutuksen historiallisen reformin me teemme kärkihankkeissa tuomme peruskouluun uutta pedagogiikkaa uusia oppimisympäristöjä digitaalista oppimista tunti liikuntaa päivässä me käynnistämme opettajankoulutuksen kehittämisohjelman me teemme lukion uudistamista kokeilujen kautta teemme rakenteellista kehittämistä työnjaon selkeyttämistä selkeämpien profiilien korkeakoulu uudistusta teemme vahvempia osaamiskeskittymiä

miten suomi nousee tästä vaikeasta tilanteesta ja miten uudistamme koulutusta näistä haastavista lähtökohdista tulevaisuuden osaamistarpeita vastaavaksi

puhemies nämä leikkaukset kautta koko tämän koulutuskaaren aina tuolta varhaiskasvatuksesta yliopistojen opetus ja tutkimustyöhön syövät edellytyksiä kestävältä talouskasvulta viennin uusien korkean tuottavuuden työpaikkojen synnyttämiseltä ja elinkaarirakenteen muutokselta sdp on esittänyt selkeän oman vaihtoehdon vaihtoehtobudjetissaan siellä on talouskasvuun investointiin liittyviä esityksiä siellä on näitten perusteettomien leikkausten koulutuksen puoleltakin peruutukset ja siellä on esitetty millä tavalla velkaa voidaan ottaa vähemmän ja veroastetta korottamatta mutta sen lisäksi tämä hallitus tekee todella vakavia virheitä jakaessaan suomalaista yhteiskuntaa eriarvoistamalla suomalaista yhteiskuntaa jo tuolta nuorista lapsista lähtien opetusalan ammattiliitto toteaa että eniten kärsivät ne joilla on oppimisvaikeuksia ja heikko kielitaito yksittäinen lapsi tai nuori saa osaavan opettajan tukea jatkossakin entistä vähemmän myös opetustuntien ja opiskelijapaikkojen määrät vähenevät arvoisa ministeri te te olette eriarvoistamassa suomea näillä teoillanne

herra puhemies minä puutun tässä tuohon aikaisempaan puheenvuoroon täällä puhuttiin siitä jos muistan oikein että perustuslakivaliokunta on näistä kaikista koulutus ja varhaiskasvatusleikkauksista todennut että nyt ei voi enää leikata heikentämällä laatua olen itse perustuslakivaliokunnan jäsen ja haluaisin muistuttaa että siellä oli useampi lakiesitys koskien yliopistolakeja ja sitten siellä oli varhaiskasvatuksesta niistä tehtiin erilaisia pohdintoja eikä se ihan näin suoraviivaista ollut esimerkiksi varhaiskasvatuksen osalta tilannehan on se että se on vapaavalintaista kunnalle ja toisaalta perustuslakivaliokunta totesi että ensisijainen vastuu hoidosta on vanhemmilla ja yhteiskunta tässä auttaa pidimme tärkeänä että kaikilla lapsilla säilyy tämä kaksikymmentä tuntia varhaiskasvatusta yliopiston rahoituksessa oli taas kysymys yliopiston itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoista tässä on monta erilaista lausuntoa se ei ole ihan kovin suoraviivaista

tutkimus kehitys ja innovaatiopolitiikassa ainoa laadun tae ei ole rahan lisäys me kuulimme tästä asiasta muun muassa tulevaisuusvaliokunnan asiantuntijoita me tarvitsemme kipeästi tähän aikaan päivitetyn uuden innovaatiostrategian jossa pitää tarkastella innovaatioketjun osasia ihan uudella tavalla löytää uusia työtapoja uusia yhteistyötapoja ja myös päivittää rahoitusinstrumentteja tämä on ihan asiantuntijoiden mielipide ja minä toivon että tähän innovaatiostrategian päivitykseen lähdetään ja rahasäkkien lisäys sinne ei ole se ainoa mahdollisuus saada parempaa suomea nostavaa innovaatiostrategiaa se on ihan fakta

kaikella kunnioituksella ministeriä kohtaan minä toivon että ministeri on täällä vastaamassa kysymyksiin liittyen ensi vuoden talousarvioon tämän hallituksen politiikkaan ja nyt tehtäviin päätöksiin eikä puhumassa siitä mitä ministerit kiuru ja gustafsson aikaisemmin ovat tehneet on varmasti totta että koulutuksessa löytyy uudistamistarpeita täällähän me olemme kehittämässä yhteiskuntaa kehittämässä myöskin koulutusta mutta se mitä tämä hallitus on tekemässä ei kyllä ole mitään rakenteellista kehittämistä kehittämistä jos puhutaan rakenteellisesta uudistuksesta niin rakenteellinen uudistushan on se että muutetaan tapoja toimia muutetaan rakenteita ja sen seurauksena saadaan aikaiseksi säästöjä mitä tämä hallitus on tekemässä te viette ennen kaikkea toiselta asteelta mutta myöskin korkeakouluasteelta ensin rahat ensin viedään rahat ja varat ja sitten sanotaan että uudistukaa ja kehittäkää

puhemies näitä koulutukseen kohdistuvia mittavia heikennyksiä ei voi millään objektiivisella tavalla tai perusteilla pitää välttämättöminä toisin kuin opetusministeri argumentoi ne ovat teiltä kyllä aivan puhtaasti poliittisen harkinnan perusteella tehtyjä päätöksiä ja vääriä valintoja se on pakko sanoa kaikki asiantuntijat tässä maassa ovat pitäneet nimenomaan näitä koulutusleikkauksia hyvin lyhytjänteisinä harkitsemattomina ja pidemmän päälle on katsottu että ne tulevat osoittautumaan myös säästöiksi jotka kasvattavat tämän valtakunnan menoja ja ja heikentävät meidän edellytyksiämme löytää tulevaisuudessa kasvua suomelle ja ja keinoja kaventaa esimerkiksi hyvinvointi eroja ja ja taata kansalaisten tasa arvo mutta se mistä hallitusta on paljon myöskin kritisoitu on se että hallitus monella tavalla osoittaa ettei se arvosta tutkimusta dosentista on tullut lyhyessä ajassa kirosana mitä ministeri voisi tehdä omalla sektorillaan jotta hallituksen ministerit ymmärtäisivät arvostaa

on myönnettävä että koulutukseen tehtävät leikkaukset ovat vaikeita erityisesti kun puhutaan nuorista ja pienistä lapsista nyt kun varhaiskasvatukseen on tehty kaksi merkittävää muutosta toivoisinkin että kiinnitettäisiin huomiota myös nyt siihen laadun kehittämiseen koulutuksen puolella ja onkin tehty avaus siitä että opiskelijamääriä kasvatetaan sadallakahdellakymmenellä opiskelijalla mutta kysyisinkin ministeriltä ollaanko myös tällä puolella vaikka siihen ei varsinaista kärkihanketta tekemässä myös varhaiskasvatuksen opetuksen uudistusta mielestäni se olisi erittäin tarpeen samalla myös kiinnittäisin huomiota yliopistoihin me puhumme paljon täällä tutkimuksesta mutta siellä samaten mielestäni on on erittäin tärkeää se että yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on laadukasta opetusta ja vaikka yliopistoilla on oma autonomiansa niin toivoisin sinne myös ajatuksia siitä millä tavalla kehittäisimme opetusta myös yliopistoissa ja

värderade talman vesi valuu hanhen selästä ei voi muuta sanoa tässä kysyttiin opposition apua näitten haasteiden kohtaamisessa mutta samalla on kyllä sanottava että tässä tapauksessa hallitus on itse luonut tämän haasteen priorisoimalla toisin

arvoisa puhemies arvoisa ministeri nyt kun valtiovarainvaliokunta myönsi yhdeksän miljoonaa

kehittämiseen muun muassa ja ja moneen muuhun tehtävään niin olisin halunnut tiedustella sitä että nyt kun esimerkiksi tämä opetuksen laadun kahden miljoonan määräraha otetaan käyttöön niin katsotaanko sitä luovasti myös siten että että se ei nyt mene pelkästään edustaja sarkomaan mainitsemaan pelastettiin ryhmäkoko rahastoon tällähän nyt ei ryhmäkokoja koko maan laajuisesti pystytä parantamaan vaan nimenomaan näitä laatukriteereitä parannettaisiin arvioinnin osalta ja ja uutta pedagogiikkaa kehittämällä ja esimerkiksi korkeakoulujen yhteistyötä vahvistamalla elikkä olisin halunnut kysyä millä tavalla tätä rahaa pystytään mahdollisimman tehokkaasti käyttämään koska meillähän on tahtotila siinä että raha menisi tehokkaasti perille kuten myös esimerkiksi työpaja ja etsivän työn rahoista joita on neljä miljoonaa euroa kolmas sektori pääsee osalliseksi

puhemies olen haukkunut niin moneen kertaan täällä hallituksen leikkaukset opetukseen ja tutkimukseen ja koulutukseen että nyt haluan pikkasen kehua hallituspuolueita se koskee liikuntaa mietinnössä on selkeästi todettu että liikkumattomuus on aikamoinen kansantaloudellinen ja kansanterveydellinen ongelma se aiheuttaa noin kahden miljardin menetykset vuosittain ja suoraan sanoen olen iloinen siitä että kun eduskunnan urheilukerho viettäessään teki tällaisen liikuntamaaotteluhaasteen elikkä haastoi ruotsin liikuntamaaotteluun jolla on tarkoitus nimenomaan lisätä liikuntaa matalan kynnyksen liikuntaa ja saada aikaan liikettä suomessa ja molemmissa maissa niin tähän valiokunnan hallitusryhmien edustajat suhtautuivat myönteisesti ja pienen symbolisen lisärahoituksen laittoivat toivon että ministeri ottaa kopin myöskin tästä ja huolehtii että tähän haasteeseen tartutaan myöskin ministeriössä ja tämä kampanja toteutetaan ja saadaan suomalaiset liikkumaan ja oppimaan liikuntaharrastusta yhä

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että tunnelma on täällä vähän kuin vanhempainillassa isät ja äidit ja opettajat käyvät kuumana eivätkä ihan syyttä koulutuksesta leikkaaminen täyttää jo jo historialliset mittakaavat ja varsinkin kun vaaleja ennen ja vielä vappupuheissa toista luvattiin on ihan ymmärrettävää että pettymys on suuri koulutuksesta leikkaaminen on ennen kaikkea leikkaamista meidän tulevaisuudesta meidän lapsilta sivistyksestä osaamisesta ja niin edelleen kysyn kuitenkin ministeriltä nyt homekouluista viime hallituksen aikana ja myös sdpn omassa vaihtoehdossa homekorjauksiin on esitetty rahaa miten tämän hallituksen homeremontit lapset opettajat koulun henkilökunta ansaitsevat varmasti puhtaat terveelliset oppimisympäristöt onko hallituksella tähän rahapussia

hurskastelua väittää että pienet kärkihankepanostukset korvaisivat massiiviset leikkaukset joita teette läpi koko osaamis ja koulutussektorin hallituspuolueet toteavat nyt täällä että vaikutuksia pitää seurata mutta mitä se auttaa tulette siis lähivuosina seuraamaan kuinka osaamisemme rapistuu olisikohan kannattanut tehdä ne vaikutusarviot etukäteen tässä auttaa nyt vain pelkkä lisäraha siitä on ihan turha kiemurrella

arvoisa puhemies ministeri totesi tässä äsken että on vastuutonta pelkästään leikata eikä uudistaa rakenteita olen täsmälleen samaa mieltä haluan nyt vain todeta sen että edellisellä kaudella löytyi kyllä hallituspuolueita jotka olivat sekä leikkaamassa mutta myös

puhemies minun mielestäni ongelma on siinä tällä hetkellä että kun puhutaan näistä kärkihankkeista ja pitää uudistaa ei pystytä uudistamaa niin paljon että tämä uudistaminen ja rakenteelliset uudistukset mitenkään kompensoisivat näitä leikkauksia tämä on se ongelma ja sitten ammatillinen koulutus vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

puhemies ammatillinen koulutus tunnetusti joutuu kovan karsinnan kohteeksi myös ja ja siellä erityisesti niin kutsuttujen kalliiden alojen leikkaukset kiinnostavat ja erityisesti luonnonvara luonnonvara alan koulutus kuulu tähän ryhmään muun muassa laitteitten ja rakennusten takia tämä koulutushan on tärkeää nimenomaan siksi että meillä kuitenkin biotalous on jonkunlainen kärkihanke tätä koulutusta myöskin tarjotaan niillä alueilla joissa nuorilla on muuten vähäisemmät mahdollisuudet esimerkiksi työllistyä työllistyä sillä alueella miten ministeri näet luonnonvara alan koulutuksen ja toisena kysyisin nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä minkälaista keskustelua ministeriössä käydään siitä

arvoisa puhemies on aina huonoa poliittista retoriikkaa kaivella menneitä mutta mutta tosiaan viime hallituskauden jälkeen todettiin että esimerkiksi ikäluokkien pienenemisen takia oli jo saavutettu päätepisteet enää ei voi leikata laatu alkaa kärsiä ja siksi me vihreät lähdimme vaaleihin sillä lupauksella että koulutuksesta ei enää leikata ja kokoomus tuli tähän mukaan itse ministeri siellä aitiossa vielä vappupuheessanne sanoitte että kokoomuksen arvovalinta on se että koulutuksesta ei leikata ja nyt teidän arvovalintanne on joku ihan toinen ja jos mietitään näitä uudistuksia mitä te markkinoitte niin tässähän itse asiassa ollaan leikkaamassa pois niitä hyviä asioita mihin panostettiin aikaisemmin elikkä oppimiserojen kaventamisraha luokkakokojen pitäminen pienenä se että erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret saisivat tukea te leikkaatte näitä rahoja pois ja koulupudokkuus lisääntyy näitten etsivän nuorisotyön ja nuorisotakuun heikennyksen takia elikkä juuri ne jotka eniten tarvitsevat tukea

arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri te vaaditte täällä uudistuksia ja rakenteellisia muutoksia mutta olette viime viikolla hyväksynyt että ammatillisia koulutuspaikkoja voidaan vähentää jopa seitsemäntoistatuhatta varsinaiset rakenteelliset uudistukset joista puhutte tullaan tekemään vasta vuonna kaksituhattakahdeksantoista mikä on teidän toimintalogiikkanne tässä asiassa voisitteko kertoa meille käytännössä tämä tarkoittaa nyt sitä että osa viisitoista viiva kuusitoista vuotiaista nuorista joutuu muuttamaan pois kotoa toiselle paikkakunnalle jos he aikovat saada itselleen toisen asteen tutkinnon tämä ei ole kaikille mahdollista kuten me tiedämme samanaikaisesti te olette käytännössä lopettaneet nuorisotakuun leikanneet työpajatoiminnasta etsivästä nuorisotyöstä ja me tiedämme tälläkin hetkellä että etsivän nuorisotyön parissa olevista nuorista kahdeksankymmentäviisi prosenttia ei omaa toisen asteen tutkintoa lainkaan arvoisa ministeri kerrotteko meille mikä on tämän teidän toisen asteen

puhemies kokoomuksen kanta on se että heti kun talous antaa tilaa tutkimukseen ja koulutukseen tulee lähteä panostamaan uudestaan se on ihan selvä valinta meidän puolueessamme edustaja adlercreutz haluatteko te mieluummin että käytetään juustohöylää vai kehittämistä hallitus on valinnut kehittämisen ja uudistamisen linjan ja taiten tekevän linjan niin että mahdollisimman vähän vahingoitetaan sitä perustaa eli koulutusta ja rakennetaan samaan aikaan sitä tulevaisuutta jota meidän tulee erittäin intensiivisesti tehdä meillä on maailma nimittäin niin suuressa mullistuksessa että meillä ei ole itse asiassa mitään vaihtoehtoja vasemmalle siivelle te väitätte että me eriarvoistamme meidän tavoitteemme on se että jokaisella suomalaisella lapsella on maksuton koulutus peruskoulusta korkea asteelle myös tulevaisuudessa
vielä haatainen ja andersson ja sitten valiokunnan puheenjohtaja
arvoisa puhemies nyt täytyy todeta että tässä on kyllä marssijärjestys väärinpäin edustaja lauslahti totesi täällä

koulutukseen ja tutkimukseen sitten kun on paremmat ajat yhdeksänkymmentä luvun laman aikana tehtiin rohkea ja kauaskantoinen päätös silloin päätettiin satsata nimenomaan tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan ja koulutukseen ja mitä sen seurauksena tuli saatiin kasvua työllisyyttä työpaikkoja ja sitä hedelmää me olemme näihin päiviin saakka saaneet saaneet nauttia nyt ollaan leikkaamassa todella rajusti yliopisto korkeakoulu ja tutkimusmaailmasta keskustelin helsingin yliopiston

arvoisa puhemies mielestäni edustaja kiljunen täällä puhui juuri oikeasta asiasta eli siitä miksi nämä nyt tehtävät päätökset eivät ole mitään rakenteellista uudistamista ensinnäkin marssijärjestys on väärä leikkaukset tulevat ennen sitä lainsäädäntöä

jonka tarkoitus on ohjata tätä uudistamista te olette ensin viemässä näitä rahoja pois toinen ongelma on se että liian massiivinen eli vähennetään leikataan liikaa rahoitusta ei se mahdollista mitään kehittämistä se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä että henkilöstöä on pakko vähentää sitten tässä edustaja lauslahti kysyi olisiko juustohöylä sitten parempi mutta edustaja lauslahti mikä tämä teidän vaihtoehtonne juustohöylälle sitten on onko se esimerkiksi apteekkimaksun kompensaation poistaminen onko se rakenteellista uudistamista että viedään yhdeltä korkeakoululta kertaheitolla kolmekymmentä miljoonaa perusrahoituksesta

edustaja kiljunen esitti kritiikkiä siitä

ja työpajatoiminnan lisäykset ovat valiokunnalla liian pieniä ne ovat kuitenkin isompia kuin sosialidemokraatit omassa varjobudjetissaan esittävät eli valiokunta meni sen yläpuolelle ei pidä paikkaansa minulla on tässä tämä varjobudjetti kädessäni kolme miljoonaa esititte leikkausta etsivän nuorisotyön paikkaamiseen ja valiokunta esittää neljä miljoonaa kyllä se enemmän on tuo neljän kuin kolme mutta tämä nyt on pieni yksityiskohta puhemies tähän isompaan kuvaan kyllä minä luulen että me aika tavalla samassa veneessä olisimme olisi hallituksessa sitten ketä tahansa jos ollaan sitä mieltä että kymmenen miljardin euron kestävyysvaje pitää umpeen kuroa silloin se koskettaa kyllä kaikkea tämä hallitus on valinnut eri tien kuin edellinen hallitus eli nyt ei olla siellä kuntien valtionosuuksilla sillä perusrahoituksella vaan siellä ollaan norminväljennyksellä eli osoitetaan niitä tehtäviä mistä leikkauksia voi tehdä erikoisrahoituksia poistetaan ne ovat monesti kipeitä päätöksiä mutta valittu tie on erilainen kuin edellisellä

kiitän että minä saan vastata tähän kysymykseen nostan nyt yhden kissan pöydälle mihin ministeri ei reagoinut ja minusta tässä edustaja aalto kysyi yhden merkittävän kysymyksen mitä mieltä eduskunta on sellaisesta toiminnasta minkä edessä jaosto on ollut

monesti ovatko nämä luvut oikeat lopulta lopulta lopulta saimme uusimmat luvut valtiovarainministeriltä ja tosiasia on se että jaosto luuli laittaneensa neljä miljoonaa nuorisotakuun etsivän nuorisotyön momentille jotta nämä koulutuksen nuorisosäästöt olisi leikattu pois näin ei tapahtunut

elokuvien tuotantokannustinjärjestelmään liittyen missä vaiheessa on meneillään elokuvasäätiön mahdollinen organisaatiouudistus ja toisena haluan kysyä kun on tämä lehtivalokuva arkiston digitalisointi kuva arkiston digitalisointi niin

arvoisa puhemies nuorisotakuurahoista totean kyllä sen että kyllä sivistys ja tiedejaosto sai selvityksen näistä luvuista ehkä epäselvyyttä oli siinä että nuorisotakuun määritelmää on muutettu eli sitä kehitetään yhteisötakuun suuntaan ja siksi se vertailtavuus edellisen hallituksen lukuihin oli ehkä hieman hankalaa tietenkin tikulla silmään joka vanhoja muistelee mutta edelleen eduskunnalla on saamatta ne luvut siitä kun te olitte ministerinä

hankala saada tietoja mutta tässä me kyllä luvut saimme kiitos siitä ministerille ja ja hallitukselle yhteenvetona totean että edellisen hallituksen ministerit leikkasivat kaksin käsin molemmissa käsissä oli sakset nyt ministerillä on sakset toisessa kädessä mutta toinen käsi

arvoisa puhemies tietysti viime kaudeltakin olisi odottanut että koulutuksesta olisi kyetty tekemään mittavia kehittämispäätöksiä ei pelkästään mittavia ja rajuja leikkauksia kuntien valtionosuuksiin jotka totta kai myös kuntien koulutuksen järjestämiseen mutta tästä ikävästä talouden kokonaiskuvasta huolimatta on totta kai myönteistä että yksi näistä hallituksen kärkihankekokonaisuuksista kohdistuu nimenomaan osaamiseen ja koulutukseen kysymys on siitä miten näitten koulutuksen leikkausten keskellä nyt sitten vältetään se että niillä ei viedä pohjaa pois toisilta kärkihankkeilta ja viittaan nyt kataisen esille ottamaan biotalouteen siellä tarvitaan kuitenkin monialaista koulutusta kehityksen turvaamiseksi mutta se on äärettömän kallista eli ministeri kuinka näitä hankkeita katsotaan ristiin
arvoisat edustajat silloin kun jonkun jaoston toimialaa koskeva konkreettinen kysymys tulee tilanteessa jaoston

vastauspuheenvuoro arvoisa puhemies tämä on nyt tärkeä juttu jos tänään kysytään kuinka paljon hallitus satsaa ensi vuonna nuorisotakuuseen niin valitettavasti me emme voi sitä aivan varmuudella tietää olen saanut tästä kun olen vaatinut valtiovarainministeriöstä erillisen kirjeen ja tämä tarkoittaa sitä toisin kuin edustaja puumala esimerkiksi tässä totesi että näiltä koulutuksen isoilta pääluokilta leikataan neljätoista pilkku kuusi miljoonaa tämä uusin tieto ei ollut valiokunnan eikä tietenkään

käytettävissä koska se on tullut sen jälkeen kun me kuulimme vielä ministeri stubbia tästä syystä johtuen meillä on stubbin luvut meillä on ja meillä on valtiovarainministeriön sektorimiehen luvut ja meillä on on opetusministeriön luvut joita on tarkistettu moneen kertaan temin kanssa sen takia olen hiukan pettynyt tähän ministeri kun me valmistelemme näin tärkeitä lakihankkeita niin jos valtiovarainministeriössä ajoitusta on muutettu se olisi ollut tärkeää tietää tämän syksyn aikana sen takia minusta on nöyryyttävää tämä tämä asian käsittely nuorisotakuun osalta

johon tuossa äsken viittasin se missä meillä joka tapauksessa on työsarkaa tuolla temin puolella ne pienennykset ovat nyt merkittäviä ja ja niillä on myös merkitystä sanssi kortti työnetsijätoiminta ja vastaavat ja kun hallituksen kärkihankkeena on että tuota kehitetään tuohon yhteisötakuun suuntaan niin meillä sarkaa on siinä että meidän pitäisi etsiä pysyviä toimintamalleja seuraavan vuoden aikana laajentaa näitä parhaita käytäntöjä valtakunnallisiksi hyviä käytäntöjä on siis olemassa jo tällä hetkellä ja sitten löytää tuolle yhteisötakuulle uudelle yhteisötakuulle myös pysyvämpää rahoitusta jotta se ei olisi vuosittain tällaista tällaista pallottelua tämä toiminta on erittäin
ministeri paikan päältä yksi minuutti
kiitoksia arvoisa puhemies ja eduskunta tästä keskustelusta jaoston puheenjohtaja kiurulle tässä tulikin jo hyvä selvitys tilanteesta ja minulla on tässä myöskin ihan kirjallisena jos haluatte nämä luvut saada jos teillä on näiden kanssa epäselvyyttä kulttuurista lupasin muutaman sanan sanoa kulttuuripuolella meillä on siitä kiitollinen ja hyvä tilanne lähteä edistämään hallituksen kärkihankkeita jotka liittyvät kulttuurin parempaan saavutettavuuteen ja erityisesti lasten ja nuorten kulttuuriin että tämän hallituksen päätöksenä kulttuuriin ei kohdistu uusia suoria leikkauksia toki sielläkin tilanne on tiukka johtuen indeksien jäädyttämisistä ja tiettyjen virastojen toimintamenosäästöistä mutta ennen kaikkea siksi että edellinen hallitus

tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ollut mahdollisuutta niitä perua mutta edustaja li andersson jos voisitte viedä edelliselle kulttuuriministerille paavo arhinmäelle terveisiä että helppoa ei ole mutta teemme parhaamme että pystymme kulttuurin hyviä hankkeita edistämään esimerkkinä vaikkapa tanssin talo jolle nyt löytyi rahoitusratkaisu mistä olen erittäin ylpeä ja tyytyväinen ja lasten ja nuorten kulttuurin edistäminen ja taiteen perusopetus ovat sellaisia painopisteitä jos vielä saan yhden asian sanoa liikuntaan panostaminen on erittäin tärkeätä ja siellä meillä ei myöskään ole leikkauksia vaan panostuksia

arvoisa puhemies toivoisin ministeriltä nyt eduskunnan edessä sillä tavalla hieman yhteistyökykyisempää suhtautumista kun on käynyt ilmi että hallituksella on neljät luvut on budjettikirjaluvut stubbin luvut vmn ministerin luvut okmn luvut ja te sanotte jaoston puheenjohtajalle että jos ovat jotenkin luvut epäselvät niin voitte tulla hakemaan kyllä tässä ovat kaikilla olleet luvut epäselvät arvoisa puhemies aivan oikein ministeri grahn laasonen viime kaudella säästöt tehtiin piripintaan ja juuri siksi tekin ennen vaaleja sanoitte että nyt se on loppu moni käänsi täällä takkinsa välittömästi vaalien jälkeen mutta täällä on yksi poliitikko joka lupasi sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen että koulutuksesta ei leikata se olitte te ministeri grahn laasonen ja siitä huolimatta te teette nämä valtavat leikkaukset hallituspuolueiden edustajat täällä itsekin toteavat nämä ovat kaikkein kipeimpiä ja tämä on se ainoa sektori jossa hallitus ei ole muuttanut päätöksiään miten tässä nyt

arvoisa puhemies ja arvoisa ministeri tämä kaikella rakentavuudella ymmärrän sen että kaikilta hallinnonaloilta joudutaan leikkaamaan mutta näistä vaikutusarvioista nämä koulutusleikkaukset ovat kyllä tehneet sen että esimerkiksi itä suomen yliopistossa säästötarve miljoonaa euroa siellä opettajankoulutus on järjestetty useammalla kampuksella myöskin savonlinnassa siellä on aloitettu yt neuvottelut tuhannenkahdensadan henkilötyövuoden edestä ne kohdistuvat pääasiassa kuitenkin savonlinnan sataakolmeakymmentä työntekijää kohtaan ja kampus ollaan lopettamassa edustaja korhonen otti täällä minun mielestäni hyvin esille sen miten kaikki sattuu linjaan hallituksen kaikkien kärkihankkeitten kanssa meidän yksi iso hanke on saada satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa tähän nämä vaikutukset ovat savonlinnassa jos kampus lähtee pois yli neljäsataa työntekijää ja tämä on merkittävä olisin ministeriltä kysynyt sitä että vaikka näitä koulutussäästöjä joudutaan tekemään ja on pakkokin tehdä niin voidaanko kuitenkin ohjata tai jollakin ohjaustavalla pyrkiä vaikuttamaan yliopistoihin niin että nämä

arvoisa herra puhemies vaikka niitä kipeitä säästöjäkin joudutaan tekemään niin minusta on hienoa että teemme niitä uudistuksia joista ministeri jo mainitsi keskityn niistä kahteen toinen nämä uudet oppimisympäristöt ja ja

siitä osaamisesta jyväskylässä ja ja minkä tyyppisiä näkymiä näette siinä toinen tärkeä uudistus on on ammatillisen opetuksen uudistus on todellakin syytä uudistaa sillä ei ole järkeä siinä että koulussa notkutaan kolme vuotta jos lähiopetusta ei kuitenkaan voi yksittäisenä päivänä antaa kuin muutaman tunnin päivässä ja myös työelämäkytkentöjä täytyy parantaa mutta kiinnittäisin huomiota myös luonnonvaraopetuksen

puhemies minun on pakko palata vähän taaksepäin ministerin puheenvuoroon se ei ollut ehkä loppuun asti harkittu kun luonnehditte viime hallituskautta pysähtyneisyyden ajaksi se on paitsi loukkaavaa ei ole aikaa käydä lävitse yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmien uudistamista ammattikorkeakoulujen profilointia peruskoulun tuntijakoa minusta teiltä nyt puuttui tyylitaju ja nöyryys

täällä kokoomuksen edustaja siren totesi että täytyy hän käytti sanaa täytyy tehdä koulutuksesta säästöjä ei täydy ei todellakaan täydy pohjoismaat ja saksa lisäävät tällä hetkellä resursseja tutkimukseen ja koulutukseen me jäämme keskeisistä verrokkimaista nyt merkittävästi jälkeen ja tilanne on se minkä edustaja haatainen sanoi ilmapiiri on

arvoisa puhemies käsittääkseni ammatillinen oppiminen ja osaamisen kehittäminen nykyään entistä enemmän täsmäkoulutuksena työpaikoilla ja olen joiltakin ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä kuullut että heidän tarkoituksensa on järjestää opetusta jopa puolet opetuksesta työpaikoilla miten arvoisa ministeri te kuvaisitte tätä tilannetta miten käytännössä tämä uudistus tullaan toteuttamaan ja mitkä ovat ne työkalut että

arvoisa puhemies tähän mennessä keskustelua on varmaan käynyt kaikille selväksi se että opetusministeri ei aio vastata opposition kysymyksiin mutta ajattelin nyt tuoda kuitenkin esille sen huoleni joka koskee yliopistojen

se tarkoittaa sitä että että

astuu voimassa olevan yliopistolain yli siinähän taataan yliopistoille sellainen autonomia että että opetusministeriöstä käsin ei lähdetä sormeilemaan sitä mikä on tieteen sisältö nyt te leikkaatte kerralla niin paljon että käytännössä te te viette pohjan pois siltä minkä me ymmärrämme olevan sivistysyliopisto elikkä tieteen autonomian ja tutkimuksen autonomian oletteko yhtään pysähtyneet ajattelemaan kuinka korvaamatonta vahinkoa te teette suomalaiselle tutkimukselle nyt kun yliopistoista lähtee tutkijoita pienistä oppiaineista niin se on menetys jota ei koskaan saada

tieteen vapaus on sellainen asia josta ei todellakaan voi tinkiä eikä myöskään hallitus tingi nimittäin tieteen vapaudessa elää myöskin suomen tulevaisuus juuri siksi siitä arvosta kannattaa pitää kiinni

erittäin kovan taakan alla ja siihen sivistysvaliokuntakin kiinnitti huomiota ja ja teki

vuoden kaksituhattaseitsemäntoista budjetissa huomioitavaksi vakavan lausuman jonka mukaan apteekkikompensaatio noin kolmekymmentä miljoonaa voitaisiin korvata perusrahoituksen sisälle näin helsingin yliopiston voi sanoa erittäin vaikea tilanne voitaisiin myöskin korjata

arvoisa puhemies hallituksella saattaa olla joitakin kärkihankkeita mutta sivistys ja tasa arvo eivät ainakaan niitä ole teidän tekojenne puolesta olette kehuneet täällä moneen otteeseen näitä reformeja erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformia surullistahan tässä on se että tähän ei ole juurikaan varattu rahaa päinvastoin kaksituhattaseitsemäntoista koulutuksen budjettiperusteisesta rahasta jaetaan enää prosenttia järjestäjille hallitus siis toisin sanoen pesee kätensä siitä millä tavalla nämä leikkaukset tullaan tekemään ovatko ne sitten aloituspaikat vai sitten nämä yksikköhinnat on totta että annatte pallon eteenpäin mutta tämä on hyvin vastuutonta samanaikaisesti

leikkausten seurauksena helsingin yliopisto irtisanoo yli tuhat työntekijää aalto yliopisto irtisanoo yli kolmesataa työntekijää ja esimerkiksi itä suomen yliopistossa on käynnissä jo seitsemännet yt neuvottelut mitähän mahtaisi tapahtua tehdaspaikkakunnalla irtisanottaisiin yhtä paljon väkeä kuten edustaja kiuru jo totesi se julistettaisiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja vastuuministeri antaisi vakavana haastatteluja tehtaan portilla kysynkin miten hallitus aikoo tukea leikkausten vuoksi työttömiksi jäävien tutkijoiden ja opettajien ja assistenttien työllistymistä uusiin tehtäviin joissa he voivat hyödyntää asiantuntemustaan jonka rakentamiseen suomen yhteiskunta on investoinut huomattavia summia ja lopuksi edustaja kalmarille tiedoksi että digitaalisia oppimisympäristöjä on suomessa jo kehitetty ainakin kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla niitä ei vain ole saatu laajempaan käyttöön koska koulujen toimintatapoja ei ole kyetty sisäisesti

vaikeiden säästöjen ja jatkuvan valituksen keskellä haluan antaa ministerille kiitosta erittäin hyvästä työstä ja monesta positiivisesta tärkeästä hankkeesta kuten liikkuva koulu hankkeen laajentamisesta fakta on että lapset ja nuoret liikkuvat huolestuttavan vähän

edustaja puumalan puheenvuoroon liittyen olen aivan samaa mieltä siitä että on erittäin surullista miten tätä nuorisotakuun rahoitusta nyt ollaan vähentämässä olen edustaja puumalan kanssa samaa mieltä myös näiden hyvin käytäntöjen levittämisen tärkeydestä ja kannatan myöskin tätä yhden luukun periaatetta joka nyt sisältyy tähän uuteen yhteisötakuuseen mitä tämä hallitus on edistämässä mutta ongelma nuorisotakuun osalta on juurikin se että tämä uusi yhteisötakuuraha ei millään korvaa näitä leikkauksia joita nyt tehdään

hallituksen nyt esittämä kärkihankeraha tulee olemaan kymmenen miljoonaa koko hallituskaudeksi kun tähän ennen on budjetoitu kuusikymmentä miljoonaa vuodessa osa tästä rahasta on käytetty juurikin etsivään nuorisotyöhön työpajatoimintaan niitä leikkauksia tämä lisämääräraha mitä valtiovarainvaliokunta nyt esittää ei korvaa vaan tästä leikataan edelleen tämä on ollut juuri sellainen hyvä käytäntö jota ollaan haluttu levittää koko maahan siis jota ollaan haluttu vahvistaa ja jonka asemaa vielä ollaan haluttu parantaa eli tämä hallituksen päätös on tämän kanssa kyllä hyvin ristiriidassa

meidän lastemme eliniänodote on ensimmäistä kertaa lyhyempi kuin meidän sukupolvellamme ja aikaisemmilla sukupolvilla se että tämä hallitus haluaa panostaa siihen että meidän lapsemme liikkuvat ja pysyvät terveinä ja hengissä ylipäätänsä pidempään on tärkeä tavoite ei todellakaan pidä vähätellä tätä liikkumisen merkitystä

mitä hyvää on sentään lukioilta ei leikata sillä tavalla kuin aikaisemmin ja myös etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan panostetaan se mihin pitää satsata on pätevät opettajat kysynkin ministeriltä miten opettajankoulutusverkostosta aiotaan pitää jatkossa huolta kajaanin okln loppumisen myötä kainuussa

sarkomaalle ja edustaja puumalalle ja heidän jälkeensä ministerille minuutin puheenvuoro ja sitten vielä muutama puheenvuoro ennätetään käydä ministerin jälkeen tässä järjestyksessä

teidän vaaliohjelmassanne oli suuremmat säästöt kuin mitä hallitus tekee sen totean vain että tämä rytmitys

tässä siihen että korkeakoulupolitiikka on pitkäjänteistä ja todella vetoan siihen että helsingin yliopiston apteekkikompensaatiossa kehyksen sisällä löydetään keinot siihen ettei näin kurjisteta helsingin yliopistoa aalto yliopistoon on paljon panostettu pitää antaa sille mahdollisuudet kasvaa ja ja kehittyä ei tule hetkessä toivon myöskin että varhaiskasvatuksen osasta tehdään kattava selvitys varhaiskasvatuksen kentästä miten oikeus varhaiskasvatukseen toteutuu ja se vaka lain kakkososa eli varhaiskasvatuslain uudistus viedään loppuun asti ja aidosti lisätään lastentarhanopettajia koska se tasa arvoinen koulutus toteutuu

edessä kun käsittelemme näitä hallituksen esittämiä massiivisia koulutusleikkauksia keskustelimme eilen myös siitä millä tavalla lainvalmistelua on tehty minkälaisia puutteita siinä on ja valitettavasti tämä on näkynyt myös erittäin vahvasti niin varhaiskasvatuksen säästöissä kuin sitten nytten koulutuksen säästöissä kuinka huonosti näitä asioita on valmisteltu minkälaista tämä käsittely on ollut kun asiantuntijakuulemiset esimerkiksi on sivuutettu kokonaan haluan kysyä ministeriltä millä tavalla te arvioitte nyt näiden säästöjen vaikuttavan suomen tulevaisuuteen kasvuun siihen millä tavalla tavalla tämä

edustaja gustafsson hyvä ystäväni ja arvostettu kansan sivistäjä viritti tuossa alussa sellaisen keskustelun tässä debattiosuudessa että ei olisi tarvinnut leikata ollenkaan se vähän siinä mielessä särähti korvaan että luulen että olisitte ainakin olleet tuon toisen asteen uudistuksen edessä siis kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan euron edessä luulen että olisitte olleet indeksien indeksien jäädyttämisen edessä luulen että olisitte jatkaneet sitä tietä että olisitte leikanneet noita kuntien valtionosuuksia mitä viime kaudellakin aika surutta teitte olisiko oikea muotoilu sitten ollut tuossa teidän puheenvuorossanne että olisitte leikanneet eri tavalla vähän erityyppisillä

omasta mielestänne olisi leikanneet ihan noin paljon mutta ettehän niin väitä että olisitte tämän koulutuksen kentän voineet jättää ilman leikkauksia kun ette näin toimineet vaaliohjelmassannekaan
ministeri grahn laasonen ja hänen jälkeensä edustaja gustafsson
arvoisa puhemies on niin monia kysymyksiä että ihan kaikkiin en välttämättä ehdi vastata mutta palaan mielelläni niihin yritän parhaani miten säästöt vaikuttavat ydinkysymys on se miten onnistumme käynnistämään ja viemään eteenpäin uudistuksia koulutuskentällä olen kertonut näistä käynnissä olevista uudistuksista teille monissa yhteyksissä ja on luottavainen olo siitä että vaikeassakin tilanteessa me pystymme viemään läpi näitä uudistuksia siten että turvaamme parhaan kykymme mukaan sitä ydintä eli koulutuksen ja tutkimuksen laatua ammatillisesta koulutuksesta tuli paljon kysymyksiä ja se uudistus on erittäin tärkeä että sitä on myös siinä mielessä ilo tehdä että vaikka vaikeat leikkaukset kohdistuvat myös ammatilliseen koulutukseen niin meillä on ammatillisen koulutuksen kentän kanssa hyvä vuoropuhelu ja siellä nähdään uudistuksen tarve aivan ilmeisenä kävin neljänsadan koulutuksen järjestäjän kanssa keskustelemassa seinäjoella ja siellä oli semmoinen äänestysmahdollisuus kun puheenvuoroni jälkeen siellä äänestettiin niin siellä ihan ylivoimainen enemmistö siis puhuttiin yli yhdeksästäkymmenestä prosentista vastasi kysymykseen onko uudistus tarpeellinen että kyllä on tämän uskallan sanoa siitä huolimatta että näihin prosenttilukuihin liittyy tiettyä keskustelua jota on tällä viikollakin käyty mutta joka tapauksessa palaute oli erittäin positiivista siellä että nähtiin uudistus tarpeellisena yliopistojen rahoituksesta käydään aiheellista keskustelua tulin juuri tähän tilaisuuteen tuolta helsingin yliopistolta missä tapasin yliopistojen rehtoreita ja heidän kanssaan on käyty hyvää keskustelua siitä millä tavalla koulutuksen ja tutkimuksen laatu voidaan turvata vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa helsingin yliopiston kohdalla tunnen kyllä myöskin itse sen paineen ja ja kovan tilanteen että siellä on yt neuvottelut käynnissä ja toivon että sivistysvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan huomiot ja eduskunnan

suunnittelema lausuma tästä helsingin yliopiston rahoituksen tason turvaamisesta ja korjaamisesta olisi mahdollista toteuttaa kehysriihessä mutta siihen me palaamme vielä monta kertaa uudelleen onko arvoisa puhemies aika käytetty mielelläni vielä olisin jatkanut mutta jos tämä oli viimeinen puheenvuoroni niin toivon teille kaikille hyvää joulua ja kiitän hyvästä yhteistyöstä
keskustelu varmaan jatkuu illan mittaan vielä pitkään tässä keskustelussa vielä myönnän vastauspuheenvuorot edustajille gustafsson ala nissilä kasvi ja jaskari
arvoisa puhemies edustaja puumala tuossa hetki sitten puheenvuorossaan ääneen ajatteli ja spekuloi sillä mitä sosialidemokraatit olisivat tehneet jos olisivat hallitusohjelmaa tehneet jo ennen vaaleja itse myöskin täällä täysistunnossa ainakin kahteen otteeseen totesin että koulutukseen tehdyt säästöt on jo tehty aivan piripintaan ja kyllä minä haluan uskoa sillä tavalla sosialidemokraatteihin että

sitä sivistyspuolueena ja pidän pidän edelleenkin olisimme kyllä pyrkineet pitämään kiinni siitä että ei leikata ja niitä säästöjä olisi tehty meidänkin toimesta rakenteellisilla toimilla esimerkiksi tämän keskiasteen kohdalta nythän te olette jättämässä niistä säästötalkoista lukiot pois keskiastetta ei yhdistetä

puhemies luulen että tuo tilanne on juuri niin kuin edustaja puumala sanoi että te olisitte olleet myöskin myöskin tiettyjen säästöjen edessä niin kuin vaaliohjelmassannekin sanotaan puhemies tuolla jaostossa saimme tästä digitalisaatiosta hyvän selvityksen muun muassa muutamista perusopetuksen perusopetuksen oppilaitoksista muun muassa vantaalla minusta tässä kärkihankkeessa on paljon mahdollisuuksia on tärkeä sitten toinen asia on hyvä asia että kulttuurin ja liikunnan määrärahat ovat kohtuullisella tasolla kiinnitän myös huomiota siihen että että ensimmäistä kertaa nyt valiokunta voi osoittaa lahjakkaiden nuorten joukkueurheilun apurahoihin pienen rahan ja avata tämän tärkeän väylän se on se on myöskin hyvä avaus tältä eduskunnalta
arvoisa puhemies hallitus puhuu innovaatioista digitalisaatiosta biotaloudesta ja niin edelleen mitä ne kaikki edellyttävät luonnontieteitä ja teknologiaa ja mihin ne puolestaan perustuvat matematiikkaan viime vuosina on kannettu huolta liikunnasta kädentaidoista taideaineista liikunnasta uskonnosta draamasta kaunokirjoituksesta niin ja muistinhan sanoa liikunnasta sen sijaan luonnontieteistä ja matematiikasta ei ole tässäkään salissa juuri puhuttu juuri ne aineet joiden osaamiseen kansantalous perustuu on laiminlyöty sen seurauksena esimerkiksi pitkän matematiikan kirjoittajien määrä laskee vuosi vuodelta on laskenut jo teknillisiin yliopistoihin hakee vuosi vuodelta vähemmän nuoria on hakenut vähemmän nuoria jo pitkään kysynkin miten voisimme parantaa matematiikan kiinnostavuutta kouluissa pitäisikö myös matematiikkaa olla tunti päivässä olisi lapsilla edes yksi taatusti hauska tunti ainakin minun mielestäni olisi ollut

arvoisa puhemies

koulutuksesta ei kerta kaikkiaan voi säästää enää ja se on juuri näin minä olen samaa mieltä että meidän täytyy kaikkemme tehdä että saadaan koulutuksen tutkimuksen ja rahat takaisin heti kun on mahdollista mutta sitten myöskin aika monet asiantuntijat sanovat että suomi ei voi enää elää velaksi ovatko he sitten ei asiantuntijoita siinä puolessa meidän täytyy pitää myöskin tästä huolta toiseksi sanotaan usein että mitään ei voi uudistaa mikäli ei saada uutta rahoitusta minä väitän että voidaan uudistaa jopa siinä tilanteessa jos rahoitusta on vähän vähempi olisin oikeastaan kysynytkin ministeriltä mutta nyt tässä loppuvaiheessa kommentoin on myöskin elementtejä uudistuksista yksi elementti on esimerkiksi tampere kolme hanke jossa ovat teknillinen yliopisto tampereen yliopisto ammattikorkeakoulu ja jossa tehdään uudella tavalla ja toinen olen edustaja kasvin kanssa ihan täysin samaa mieltä digitaalisella puolella pystyttäisiin tekemään todella paljon jos toimintatapoja

siellä oli erittäin tärkeitä asioita nostettu esiin arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesityksen taustalla on kasvava huoli julkisen talouden tasapainosta sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta tämä heijastuu myös hallitusohjelman terveyttä ja hyvinvointia koskevan strategisen tavoitteen mukaisiin kärkihankkeisiin joissa toteutetaan muun muassa palveluseteli ja perustulokokeilut sekä asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentumisen arviointi

asumistukien yhdistämisen peruuttaminen lisämäärärahatarve on katettu korvaavilla säästöillä joista stmn pääluokan osalta suurimmat erät kohdistuvat valtion yksiköille lääkäri ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin kelan toimintamenoihin sekä rokotteiden hankintaan kertaluonteisesti lisääntyneestä maahanmuutosta aiheutuvat kustannukset jotka stmn pääluokkaan vaikuttavat viiveellä huomioidaan vuoden kaksituhattakuusitoista ensimmäisessä lisätalousarviossa jolloin tarve pystytään arvioimaan luotettavasti

miljoonalla eurolla vuonna kaksituhattakuusitoista vuorotteluvapaan ehtoja muutetaan siten että säästö on vuositasolla viisikymmentä miljoonaa euroa julkiseen talouteen ja miljoonaa euroa valtiolle arvoisa puhemies sairausvakuutusmenojen arvioidaan laskevan vuonna kaksituhattakuusitoista kaikkiaan neljään pilkku seitsemään miljardiin euroon korvausten pieneneminen aiheutuu muun muassa sairaanhoitovakuutukseen kohdistetuista säästöistä joiden yhteissumma vuonna kaksituhattakuusitoista on noin yhdeksänkymmentäyhdeksän miljoonaa euroa ja valtionosuus neljäkymmentäneljä miljoonaa euroa säästötoimenpiteitä ovat matkakorvausten alentaminen lääkäri ja hammaslääkärikustannuksista maksettavien korvausten alentaminen sekä aura kuntoutuksen voimaantulon peruuttaminen lisäksi lääkekorvauksiin kohdistetaan yhteensä noin kolmenkymmenenseitsemän miljoonan euron säästö valtionosuuteen tämän vaikutus julkiseen talouteen on kahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa säästöstä viisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa liittyy keväällä kaksituhattaviisitoista tehtyyn päätökseen jonka mukaisesti käyttöön otetaan alkuomavastuu lääkkeiden peruskorvaus korotetaan kolmestakymmenestäviidestä prosentista neljäänkymmeneen prosenttiin ja lisäksi toteutetaan muita pienempiä lääkkeiden kustannusten kasvua hillitseviä toimenpiteitä säästöistä kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa toteutetaan uusilla toimenpiteillä joista puolet kohdistetaan potilaiden alkuomavastuun ja muiden omavastuiden korotuksiin ja puolet lääkeajan toimijoihin määräaikaisella palautusmaksulla ja apteekkimaksun korotuksella

kuukausittainen tasokorotus jonka kustannusvaikutus on asumistukimenojen vähennys huomioon ottaen kaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa veteraanien tukemiseen ehdotetaan yhteensä noin

miljoonaa euroa rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan taso veteraania kohden nousee edelleen noin viisikymmentä euroa verrattuna vuoden kaksituhattaviisitoista tasoon ja sotilasvammalain mukaisten avohuoltopalvelujen kustannusten korvaamiseen osoitetaan kolmekymmentä miljoonaa euroa raha automaattiyhdistyksen tuottovaroja

arvoisa rouva puhemies kiitos valtiovarainvaliokunnalle ja kiitos jaostolle työstänne jota olette tehneet ja antaneet osaltanne tukea myös meidän tulevaan savottaan kolmeen asiaan tuosta teidän budjettimietinnöstänne ensinnäkin vastoin tässäkin salissa eilen ja tällä viikolla puhuttuja kuntien valtionosuudet ensi vuonna kasvavat kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ne muuttuvat plus kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa menemättä sen enempää historiaan uskallan kolmannen kerran todeta että kuntien valtionosuuksien merkki on plus ja se on kustannusvaikutuksiltaan koko maassa kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa anteeksi rouva puhemies tämä toistaminen mutta kun tämän viikon ajan on tietoisesti levitetty päinvastaista väittämää niin tämä asia esimerkiksi lukee valtiovarainvaliokunnan mietinnössä ja sille on ihan perusteet kustannustenjaon tarkistus tehdään ja prosenttiosuutta kuntien valtionosuuksiin muutetaan tästä on muun muassa seurannut se että kuluneen syksyn aikana kunnat ovat pitkästä aikaa pystyneet pidättäytymään tuloveroprosenttien korotuksista ja tästä nyt kyllä vain kiitos kuuluu sille että ennakoitavuutta vuodelle kaksituhattakuusitoista on pystytty lisäämään ja tällä taas on peruspalvelujen näkökulmasta se merkitys että kunnat pystyvät turvaamaan niitä palveluja jotka ihmisille tärkeitä toisekseen valiokunta kiinnittää huomiota ministeriön alaisten laitosten mahdollisuuksiin huolehtia niin viranomais kuin muistakin velvoitteistaan tämä on yksi savotta johon meidän pitää pystyä ministeriön ja ministeriön alaisten laitosten välisissä tulosneuvotteluissa kiinnittämään huomio ja sanoa ääneen ne asiat mitä mahdollisesti ei kyetä nykyresursseilla enää tekemään mustahan ei puhumalla muutu valkoiseksi ei kuntien valtionosuuksissa eikä näitten ministeriön alaisten laitosten määrärahaleikkausten osalta mutta tärkeää on myös tietää mitä nuo päätökset tarkoittavat ja niistä avoimesti kertoa arvoisa rouva puhemies kolmas asia sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen juna jyskyttää omalla raiteellaan mutta riippumatta siitä mitä ja millä vauhdilla tuo juna jyskyttää on täysin välttämätöntä että me kykenemme aikaansaamaan tilanteen jossa mihin valiokuntakin huomion kiinnittää tieto alkaa liikkua tämä sote ictn ja laajemminkin valtionhallinnon ictn kehitystyön varmistaminen ja ennen kaikkea sen varmistaminen että käytettävissä oleva tieto jatkossa on nykyistä paremmin hyödynnettävissä on täysin välttämätöntä jotta me selviämme niistä savotoista jotka ovat edessä vuosikymmenen lopulla ja ensi vuosikymmenellä toinen asia digitalisaatio otsikkotasolla on sellainen joka ei tule onnistumaan ellemme me saa tietoa oikeasti ja aidosti liikkumaan kolmantena pointtina tähän aihekokonaisuuteen on se että niin sanotut hyvät käytännöt toimintojen sisällöt on saatava nykyistä paremmin leviämään ja mitä paremmin tieto kulkee mitä paremmin yhteensopivia järjestelmiä meillä on sitä paremmat mahdollisuudet tässä myös on onnistua arvoisa puhemies se että rahaa on niukasti yleensä edesauttaa ideoiden ajatusten ja toisenlaisten menettelytapojen toimintatapojen edistämistä meidän sosiaali ja terveydenhuoltomme ei tule ikinä selviämään aidosti etsi uusia toimintamalleja esimerkiksi lapsi ja perhetyöhön tai ikääntyvien ihmisten kotihoitoon perhehoitoon ja niin edelleen kaikkien miinusmerkkisten kaikkien miinusmerkkisten päätöstenkin keskellä ensi vuosi tulee olemaan jo ensimmäisten näyttöjen vuosi siitä että hallituksen kärkihankkeissa lasten ja perheiden ja ikääntyvien ihmisten niin omaishoitajuuden kuin koti ja perhehoidonkin osalta päästään eteenpäin päästään niitten tulevaisuuden ratkaisujen kanssa eteenpäin ja ihan viimeiseksi meidän euromme eivät tule ikinä riittämään ellemme me syö paremmin ja liiku enemmän eli tämä kärkihanke terveyden edistämiseksi on niitä asioita että jos ihan henk koht tasolla jotakin ääneen sanoo niin tämä on sydämen asia monen muun asian rinnalla

mahdollista käydä tästä asiasta debattia pyydän keskusteluun osallistuvia ilmoittautumaan edustaja haatainen aloittaa
arvoisa puhemies kiitos ministereille puheenvuoroista mutta kyllä tosiasia on se että tämä budjetti jos mikä heikentää köyhien paljon sairastavien pienituloisten ihmisten asemaa ja jos nyt otetaan ihan esimerkkejä niin niin sairausvakuutuksen leikataan eli yhden lääkeostoksen alku omavastuu tulee olemaan viisikymmentä euroa jo poliklinikalla käynti on noin neljäkymmentä euroa ja edestakaiset matkat tulevat nousemaan viiteenkymmeneen euroon kutakin käyntiä kohden eli minun laskuoppini mukaan jo pelkästään lääkärissä käynti tuolta pidempien matkojen takaa on yhdeksänkymmentä euroa ja siihen päälle kun tulee lääkkeet viisikymmentä euroa niin siinä on kolahtanut jo lähes sataviisikymmentä euroa mennen tullen eli kyllä nämä säästöt joita tehdään ovat todella todella vakavia tilanteessa jossa meillä maksut ovat jo entisestään todella korkeita

liian vähäinen liikunta on keskeinen syy moniin kansansairauksiimme etunenässä tyypin kahteen diabetekseen ja sydän ja verisuonitauteihin se on myös keskeinen syy iäkkäiden henkilöiden kaatumistapaturmissa ukk instituutti on arvioinut että liikkumattomuuden aiheuttamat terveydenhuollon kustannukset ovat jo lähes kaksi miljardia euroa vuodessa myös edustaja kankaanniemi toi esiin tässä esittelypuheenvuorossaan liikkumattomuuden merkityksen ja sen että jatkossa olla paremmin näkyvissä meidän terveydenhuollossamme näin todellakin on ja kun sote uudistuksen tavoitteena on terveydenhuollon ja sosiaalipuolen sektorirajojen häivyttäminen niin tämä todellakin tulee tähän vaivaan kuin tilauksesta että ihminen vihdoin nähtäisiin ja hoidettaisiin kokonaisuutena haluaisinkin arvon ministereiltä kysyä kun ministeri rehula toi tämän esille että hyviä käytänteitä tulee levittää niin niin miten me turvaamme sen että se että me kannamme huolta liikunnan merkityksestä tulee myös sitten näkymään käytännön työssä näillä sote alueilla

arvoisa rouva puhemies on hieno asia että tässä budjetissa katsotaan ikääntyneisiin ikääntyneille annettavaan perhehoitoon ja omaishoitoon sinne kohdennetaan kauan kaivattua resurssia sillä meidän kaikkien haaveena ja ajatuksenahan on se että koti on paras paikka ihmisen elää olla ja asua kysyisin teiltä hyvä ministeri millä tavalla tämä kotihoidon laadun parantamisen parantamisen käynnistystyö on etenemässä päihdeäideille osoitettu lisäresurssi on äärettömän tärkeä on tietysti ikävää että se rahoitus ei ole jatkuvaa vaan sitä annetaan näin jälkeenpäin olisiko mahdollista että siinä kenties joku päivä olisi olisi jatkuva rahoitus koska raha on äärettömän tarpeen ja pieni hiljainen ryhmä kovasti kaipaa siellä apua
arvoisa rouva puhemies on aivan totta että kuntien taloutta ei leikata vaan leikkaukset kohdistetaan pienituloisille köyhille pienituloisille köyhille sairaille työttömille kansalaisille tämä on se hallituksen kohderyhmä joka joka on nyt tällä hetkellä todella ahdingossa valitettava tosiasia on myös se että ihmiset eivät selviä enää näistä elämän perusmenoista minkä takia ihmiset ovat joutuneet turvautumaan sitten myös toimeentulotukeen hallituksen esityksen peruslinjassa oikeastaan jokaisessa esityksessä lukee että hallituksen esitys tulee lisäämään toimeentulotukiasiakkaiden määrää on ollut hyvin hämmästyttävää siinä mielessä että yleinen tahtotila sosiaali ja terveyspalveluissa ja terveyshuollossa on yleensä se että pyritään parantamaan ensisijaisia etuuksia ja ja toimeentulotuki on aina viimesijainen kysyisin nyt miksi hallitus lisää ihmisten riippuvuutta toimeentulotuesta ja siten lisää ihmisten ahdinkoa eikä eikä nosta ensisijaisia etuuksia ja esimerkiksi peru sosiaali ja terveysmaksujen kolmenkymmenen prosentin korotusta mikä sinällään jo auttaisi ihmisiä päivittäisten arjessa

piirissä tehtävä tutkimustyö parantaa merkittävästi hoitotuloksia ja vaikuttavuutta ja tuo pitkällä aikavälillä tuntuvia kustannussäästöjä siksi on ollut erittäin valitettavaa se että yliopistojen terveydenhuollon tutkimus on on romahtanut noin kuudennekseen mitä se on ollut ja se että hoitotyön tutkimukseen ei valtiovalta laisinkaan ole osoittanut määrärahoja siksi olen iloinen siitä että eduskunta lisäsi yliopistollisen terveydenhuollon tutkimusrahoja kolmella miljoonalla eurolla ja myöskin hoitotyön tutkimukseen annettiin kaksisataatuhatta euroa on erittäin tärkeää että osana sote uudistusta löydetään ratkaisut siihen että tulevaisuudessa sosiaali ja terveydenhuollon tutkimukseen on on riittävästi määrärahoja toivon että tästä ministerit käyttävät

arvoisa puhemies kyllähän tässä todella on tehty erittäin kipeitä säästöjä kipeitä leikkauksia kuten jaoston puheenjohtaja edustaja kankaanniemikin tuossa aloituspuheenvuorossaan sanoi monet päätökset asettavat myös kunnat hyvin eriarvoiseen asemaan ja sitä kautta myös meidän suomalaiset kuntien asukkaat eriarvoiseen asemaan hallituksen rajuja rajuja säästöpäätöksiä ole toteutettu nyt kaikissa kunnissa me olemme nähneet nyt syksyn aikana kun budjettikäsittelyjä on käyty eri kunnissa että muun muassa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja toisaalta sitten myös nämä sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksukorotukset eivät tule voimaan kaikissa kunnissa miten te ministerit näette millä tavalla nämä päätökset joita toisaalta tehdään täällä eduskunnassa ja joista toisaalta taas sitten kunnissa valtuutetut päättävät asettavat kunnat ja asukkaat eriarvoiseen asemaan

minäkin kertaan vielä kertaalleen tässä sitä mitä aikaisemmin moneen kertaan tässä salissa on esitetty elikkä nyt kun hallitus nostaa omavastuita sekä lääkkeiden että matkakulujen ja myös myös poliklinikkamaksujen ja muiden hoitomaksujen omavastuita ja ylipäänsä maksuja olisi korkea aika saada aikaiseksi kattava omavastuujärjestelmä jossa meillä olisi yhtenäinen katto näille kuluille kysymys kuuluu koska hallitus alkaa tehdä töitä sen eteen että me saamme sellaisen kestävän kestävän omavastuukaton niin että ne kaikki vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset eivät kärsi niin kuin nyt

arvoisa rouva puhemies kansallinen tilanteemme on todella vaikea nyt käsiteltävänä olevat säästöt kohdistuvat edunsaajiin minusta on ennen kuulumatonta että muutamat ammattiryhmät pystyvät estämään sitten työssäkäyvien osallistumisen näihin säästötalkoisiin peräänkuulutan uusien toimintamallien etsimistä myös terveydenhuollon puolella me tiedämme että esimerkiksi erikoissairaanhoidon palvelutuotannossa sairaaloiden väliset kustannuserot ovat lähes neljäkymmentä prosenttia tämä on aivan ennenkuulumatonta tarvitaan niin kansalaisten kuin sitten potilaidenkin asennoitumista uudella tavalla hoitoon ja nimenomaan siihen että kannetaan se omavastuu hoidon toteutuksesta niin ennaltaehkäisyssä kuin sitten sairauksien hoidon osalta

rouva puhemies varmasti monet meistä voivat yhtyä niihin lisäyksiin joita täällä jaoston puheenjohtaja esitteli valtiovarainvaliokunnan tehneen tähän pääluokkaan veteraanien osalta matalan kynnyksen palveluiden osalta perheiden osalta mutta nämä eivät puhemies ole missään suhteessa niihin leikkauksiin nähden joita samanaikaisesti hallitus vie eteenpäin jos katsotaan vaikkapa pitkäaikaissairaan ihmisen tilannetta tässä valtakunnassa indeksien kautta tulee takkiin asiakasmaksujen kautta tulee takkiin lääkematkakorvausten kautta tulee takkiin kaikki nämä yhdessä ja niiden yhteisvaikutus tulee olemaan dramaattinen hyvät ministerit tilanne on hyvin vakava niiden ihmisten osalta jotka ovat jo kaikkein vaikeimmassa asemassa kun täällä on välillä vaikeuksia uskoa meitä opposition edustajia niin lainaanpa anneli pohjolaa meille kaikille tuttua professoria hän kertoi tuolla jaostossa näin ongelmia syntyy kun useat eri vaiheissa tehdyt leikkaukset kohdistuvat kerta toisensa jälkeen samoihin heikommassa asemassa oleviin ryhmiin eriarvoisuus suoranainen köyhyys lisääntyy

nyt täytyy huomioida myös se että hallitus kuitenkin ajaa eteenpäin tätä historiallista sote uudistusta näitten ikävien leikkausten rinnalla ja se uudistus on on ihan keskeinen asia palveluiden saatavuuden ja laadun varmistamisessa koska nyt tuodaan demokraattinen päätöksentekorakenne päätöksenteko on on karannut kuntayhtymiin liikelaitoksiin ylikunnallisiin toimielimiin ja näin ollen siellä ne suurimmat ongelmat ovat siinä pääseekö sinne lääkärille se ongelma ei ole niinkään totta kai toimeentulo on tärkeä asia mutta tämä uudistus kuitenkin tuo nyt nimenomaan

arvoisa puhemies täällä on pidetty hyviä puheenvuoroja siitä miten tämä budjetti iskee pienituloisiin ja heikommassa asemassa oleviin todella kovaa tämän lisäksi hallitus on myös linjannut valmistelevansa ensi vuonna maahanmuuttajille erillisen sosiaaliturvajärjestelmän jonka taso olisi matalampi kuin tämä asumisperusteinen suomalainen sosiaaliturva oma näkemykseni on että tällainen uudistus olisi syvästi eriarvoistava ja myöskin kotoutumista vaikeuttava haluaisin nyt kysyä ministeriltä miten tällainen järjestelmä teidän näkemyksenne mukaan tukisi kotoutumista oletteko selvittäneet onko tämä perustuslain yhdenvertaisuuspykälien kanssa sopusoinnussa

arvoisa puhemies käsittääkseni yksikään hallituspuolueen edustaja niin ministeriaitiosta kuin meistä täältä salistakaan ei ole väittänyt näiden leikkausten olevan mitenkään suotuisia tai miellyttäviä toteutettaviksi mutta toivoisin että oppositionkaan edustajat eivät aivan leikkisi historiattomia

reilua että me katsoisimme tätä kokonaisuutta ja kyllä jaan opposition huolen kaikkein pienituloisimmista ihmisistä mutta koko kuva on se että näitä säästöpäätöksiä on tehty nyt jo pidemmän aikaa ja meillä on ilman muuta parannettavaa kokonaisvaikutusten arvioinnin osalta lisäksi haluan edustaja juvosen tavoin kiittää valtiovarainvaliokuntaa tästä päihdeäideille osoitetusta rahasta

puhemies nyt täytyy kyllä korjata että ei täällä kukaan meistä ole historiatonta leikkinyt eikä esittänyt vaan nimenomaan tunnustetaan se tosiasia että maa on vaikeassa tilanteessa kukaan ei ole sitä täällä käsittääkseni myöskään kiistänyt mutta edustaja saarikko osoittakaa minulle se laskelma ja päätös jossa me silloin kun olemme olleet hallituksessa olisimme korottaneet asiakasmaksuja kolmellakymmenellä prosentilla osoittakaa se päätös se kohdistuu suoraan kansalaisiin ja silloin täällä on oikeus demokratian nimissä kysyä onko hallituksen arvovalinta oikea kun kuritatte kaikkein köyhimmässä asemassa valmiiksi olevia ihmisiä onko oikein madaltaa kahdellasadalla miljoonalla autoveroa mutta kurittaa köyhiä

arvoisa arvoisa puhemies on ihan selvää että nämä päätökset ovat olleet vaikeita ja että ne koskettavat pienituloisia ja että viime esimerkiksi käytitte keinovalikoimassa vahvasti veronkorotuksia minkä jäljiltä suomalainen verotus on yksi euroopan korkeimpia uskoisin että entinen entinen ministeri tietää myös varsin hyvin että sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla on budjetissa valtavasti kohtia jotka koskettavat tavallisia ihmisiä sen lisäksi me teemme leikkauksia valitettavasti myös esimerkiksi sentyyppiseen toimintaan joka ei näy kansalaisten arjessa mutta on osa sosiaali ja terveyspolitiikkaa kuten edustaja sarkomaan esiin nostama erittäin tärkeä tutkimustoiminta osana suomalaista terveydenhuoltoa nyt kun asiaan päästiin niin haluaisin kysyä ministeriltä ja nostaa esiin jotta myös jotakin hallituksen hyvää täällä nousisi esiin on häirinnyt hieman se että joiltain tahoilta on tullut sellainen käsitys että tämä omaishoitajien asia ei tällä hallituskaudella paranisi kun itse olen nyt ollut kuitenkin siinä käsityksessä että tämä on yksi niitä harvoja kohtia johon me haluamme satsata ja pystymme satsaamaan nyt vaikeina aikoina voisiko ministeri selventää mitä omaishoitajuudelle tapahtuu tällä kaudella

kun edustaja saarikko äsken täällä käsitykseni mukaan väitti että me olemme asiakasmaksuja korottaneet melkein samalla volyymilla kuin tämä hallitus niin kannattaa olla nyt tarkkana näissä väitteissä kannattaa olla tarkkana näissä väitteissä te mainitsitte asiakasmaksujen korotuksen sen vuoksi minä haluaisin nyt tietää

jos nyt halutaan välttämättä tätä peruutuspeilipeliä täällä käydä millä mittarilla te osoitatte että olemme kurjistaneet yksittäisten kansalaisten asemaa enemmän kuin te nyt teette tässä hallituksessa minusta tämä vertailu olisi paikallaan samanaikaisesti kun hallitus alentaa autoveroa kahdellasadalla miljoonalla eurolla

rouva puhemies toden totta todella vaikeassa tilanteessa ollaan ja näitä tasapainottamistoimia ei kukaan tee mielellään mutta nämä tehdään juuri sen takia ettei sitten tulevan hallituksen tarvitsisi vieläkin enemmän kansalaisiin kohdistaa näitä säästöjä me tasapainotamme taloutta mutta me teemme kaikkemme että suomeen syntyisi työtä ja yrittäjyyttä tilanteen vaikeutta kuvaa se että jos katsotaan ensi vuoden talousarviota sosiaali ja terveysministeriön pääluokan osalta niin nähdään että siellä on lähestulkoon neljäsataa miljoonaa enemmän rahaa kuin

paljon sairastaviin joudutaan kohdistamaan säästöjä mutta teemme kaikkemme ettemme mene kohtuuttomuuksiin pidän hyvänä sitä että jatkossa budjetin yleisperusteluihin sisällytettäisiin arvio väestöryhmittäin jotta voisimme paremmin nähdä miten nämä vaikeat säästöt kohdentuvat ja tästä toivottavasti oppositio on

arvoisa rouva puhemies sinänsä opposition edustajat ovat oikeassa että kyllä tässä eriarvoisuus eri kunnissa on vaarana revetä mutta sehän on tietenkin kunnan toimivaltaan liittyvä kysymys missä määrin he perivät asiakasmaksuja ja minkä suuruisina kun eri kunnat ovat eri taloudellisessa tilanteessa niin varmasti siitä seuraa erilaista kehitystä maan eri osissa jotenkin itse koen että kun täällä jompikumpi ministereistä otti esille työttömyyden kustannukset niin yllättävän alhaisia lukuja oli omat lukuni ovat hieman erilaisia työttömyyden kustannukset minun tietolähteitteni mukaan ovat neljä pilkku seitsemän miljardia tästä perusturvan osuus on yksi pilkku yhdeksän miljardia ja ansioturvan osuus kaksi pilkku kahdeksan miljardia valtion osuus ansiosidonnaisesta päivärahasta on miljardi toimeentulotuki on seitsemänsataaneljäkymmentäviisi miljoonaa asumistuki

tekee yhteensä seitsemän miljardia niin että eivät työttömyyden kustannukset suinkaan ole kaksi pilkku kuusi miljardia nyt ollaan ihan eri mittaluokan asian kanssa tekemisissä ja tämä työllisyysaste on se ratkaisu millä pitäisi hakea talouden ja tulopohjan pitää olla semmoinen mihin menot

tällä hetkellä varmasti eduskunnan sosiaalipoliitikot koolla ja siksi on tärkeää että me puhumme nimenomaan tästä kokonaiskuvasta johon nämä yksittäiset päätökset vaikuttavat siksi ei ole merkityksetöntä puhua yhdeksänkymmentä luvun lamasta jolloin ihmisiä pääsi tippumaan pois ja ja siitä meidän on otettava opiksi mutta edustaja saarikolle on sanottava että meidän on oltava myöskin täsmällisiä siinä mistä puhumme uuden laman kynnyksellä suomalaiset ovat vanhempia

rouva puhemies valitettava tosiasia on se että hallituksen toimeenpanemat säästöt stmn sektorilla kohdistuvat painotetusti samoihin ihmisiin pienituloisiin heikommassa asemassa oleviin paljon sairastaviin ihmisiin ja kun me olemme sosiaali ja terveysvaliokunnassa näitä vaikutusten arviointeja niin on ihan fakta tämä on tosiasia että

kun te teette säästöjä nämä säästöt te kohdennatte niihin jotka ovat kaikkein alimmassa tulokymmenyksessä kaikkein vähiten leikkaatte niiltä joilla on varaa ostaa lääkkeitä ja mennä lääkäriin minun kysymykseni nyt siellä hallituksessa tehty minkäänlaisia vaikutusarviointeja siitä kuinka paljon kalliimmaksi nämä leikkauksenne tulevat yhteiskunnalle kuin se että huolehtisimme niistä ihmisistä joiden sairaus ja ja asema on nyt jo vaakalaudalla kyllähän te ymmärrätte sosiaali ja terveyspuolen ministereinä sen miten kalliiksi näiden ihmisten

sitten molemmille ministereille puheenvuoro ministeri mäntylä aloittaa kolme minuuttia vaikka pöntöstä tai paikalta kuinka haluatte

kiitoksia nyt heti alkuun näistä erittäin hyvistä puheenvuoroista ja kyllä kyllä minä minä jaan tismalleen nämä teidän huolenne nimenomaan pienituloisista ihmisistä joihin nimenomaan nämä leikkaukset kohdistuvat en minä sitä kiellä

tässä on paljon nyt tietysti pohdittu ja ja tietenkin

myöskin kollega rehulan kanssa koko syksy tässä käyty läpi ja pohdittu mitä vaihtoehtoja meillä on kuinka me voisimme edes loiventaa niitä vaikutuksia no eläkkeensaajien asumistuen yhdistäminen peruttiin saimme loivennettua

lääkekorvausten leikkauksia siihen puoleen eli kyllä me olemme yrittäneet tehdä niitä toimenpiteitä askel askeleelta mutta nyt pitää ymmärtää semmoinen asia että meillä ovat sosiaaliturvajärjestelmän rakenteet äärettömän ongelmalliset ja se ainoa keino minkä minä ministerinä näen on se että me käymme sen järjestelmän pala palalta läpi ja nimenomaan etsimme sieltä sellaisia kestäviä ratkaisuja jotta meidän ei tarvitse tehdä tällaisia juustohöyläleikkauksia koska ne ovat kaikista kipeimpiä ne ovat kaikista vaikeimpia

kattojärjestelmä en tietenkään voi luvata mutta pidän ehdottomasti sitä selvittämisen arvoisena asiana kun sitä sosiaaliturvajärjestelmää lähdetään ja on jo lähdetty perkaamaan läpi voisiko siinä olla yksi semmoinen keino jolla me nimenomaan voimme silloin minimoida niitä vaikutuksia että ne eivät kohdistu semmoisella volyymilla silloin niihin tiettyihin ihmisryh miin eli eli tosiaan niin kuin sanoin luvata ei voi mutta mutta ehdottomasti kannattaa kaikkea mahdollista nyt meidän olla valmiita selvittämään on löydettävä kestäviä ratkaisuja edustaja huovinen viittasi anneli pohjolaan jota erittäin suuresti arvostan niin kuin varmasti tässä salissa jokainen meistä joka hänet tuntee ja tietää kyllä jaan sen hänenkin huolensa jonka hän hän on nostanut esiin tietysti yksi semmoinen asia on myöskin tämä että että jos me haluamme pysyviä muutoksia niin meillä täytyy olla tavoitteena silloin myöskin niitä myönteisiä seikkoja joilla me niihin pääsemme ja muun muassa näillä kärkihankkeilla nimenomaan pyrimme siihen pysyvään muutokseen niin omaishoitajien kohdalla lapsiperheiden kohdalla vanhusten kohdalla osatyökykyisten kohdalla ja monen muun ryhmän kohdalla jotta me säästyisimme niiltä kipeiltä kipeiltä leikkauksilta joita valitettavasti nyt tämä hallitus on joutunut tekemään

arvoisa rouva puhemies suomi nimisessä yhtään ihmistä jätetä heitteille ja jos jätetään niin sitten on jotain perustavaa laatua olevaa suomalaisuudessa sisimmässä olevaa pahasti pielessä kuulun niihin edustajiin jotka eivät lähde hakemaan historiasta kovinkaan mielellään esimerkkejä nykyhetken tapahtumille mutta tosiasia on kyllä sekin että peti on petattu yhteen asentoon ja pitää yrittää sitä punkkaa korjata niillä eväillä mitkä käytettävissä on mutta jos joku sanoo niin kuin täällä sanottiin debatin yhteydessä salissa että

hallitus on jättämässä ihmisiä heitteille alkaa olla hyvin lähellä onko ylipäätänsä mitään edellytyksiä edes yrittää jatkaa tätä keskustelua jossa etsitään ratkaisuja muun muassa siihen miten ikääntyvän ihmisen kotona asumista voidaan parantaa laki on tulossa keväällä eduskuntaan ja ja seitsemänkymmentäviisi miljoonaa vuositasolla tulee uutta rahaa päästään varmasti eteenpäin sitten on ihan välttämätöntä että me huolehdimme ensinnäkin meidän yliopistollisista sairaaloistamme ja siitä koulutuksesta mitä siellä on tämä on yksi niistä asioista jotka tulevat olemaan suomalaisen hyvinvoinnin menestyksen perustoja jatkossa se yksi merkittävä osa sitä että sote uudistuksen palikat saadaan sellaiseen asentoon että yliopistollinen koulutus pystytään huolehtimaan edustaja salonen kysyi onko keskusteltu on keskusteltu ja valvottu muutama yökin mietitty vaihtoehtoja mietitty niitä ratkaisuja joilla ne saavutetaan ne tavoitteet joita toisaalta on taloudellisesti mutta toisaalta saavutetaan se inhimillinen puoli jotta jokainen voisi pärjätä ja olisi varaa sairastaa

kuntien valtionosuudet kasvavat ensi vuonna miljoonaa millä osaltaan turvataan sitä että palvelujen perustalle annetaan taloudellisia mahdollisuuksia toisekseen ei pidä unohtaa että terveydenhuollon maksukatot ovat oma työsarkansa työ jota kannattaa viedä eteenpäin ne maksukatot eivät muutu

mutta voimmehan me käydä tätä juupas eipäs keskustelua minä en ainakaan yritäkään vaikuttaa kenenkään mielipiteisiin tässä salissa koska se on jokseenkin mahdoton tehtävä mutta jotta pystyy käymään edes jonkinlaista keskustelua se mihin toivon oppositionkin osallistuvan itsellänikin jonkun verran oppositiokokemusta on on se että tuodaan ihan oikeasti niitä ehdotuksia ja esityksiä miten voitaisiin jotakin nykytilannetta muuttaa hallitus on tehnyt arvovalintoja ja hallitus panostaa tulevaisuuteen arvoisa rouva puhemies päihdeäidit siihen että siihen pitää löytää kestävä ratkaisu ettei tarvitse vuosittain miljoonan ja kolmen miljoonan kanssa edestakaisin veivata

hienoa että päihdeäideille tulee rahoitusta tulevaisuudessa odotetaan ensi budjettiin että saadaan pysyväksi se se rahoitus mutta kun ministeri rehula kaipasi tässä vaihtoehtoja ja myös mäntylä puheenvuorossaan niin sosialidemokraateilla on vaihtoehto me olemme meidän vaihtoehtobudjetissamme että sairausvakuutuksen lääkekorvaukset palautetaan eli näitä näitä nostoja ei tehdä sairausvakuutuksen indeksiä ei leikata ruokavaliokorvausta ei lakkauteta matkakor vauksia ei leikata ja kuntoutusmäärärahoja jotka ollaan nyt lopettamassa kokonaan aura kuntoutuksen osalta ei lopeteta ja kunnallisten asiakasmaksujen korotuksesta tästä kolmenkymmenen prosentin korotuksesta luovutaan yhteensä viisikymmentäkaksi pilkku viisi miljoonaa euroa meillä on vaihtoehtobudjetti esitetty jossa me esitämme sen miten nämä tullaan tullaan rahoittamaan nämä säästöt ja leikkaukset siitä ei päästä mihinkään todella vaikeuttavat tavallisten ihmisten elämää ja kun maksuista puhutaan niin meillä on nyt jo pohjoismaiden korkeimmat ja oecdnkin luokituksessa korkeat maksut jotka kohdistuvat yksittäisiin kansalaisiin ja siitä syystä on aivan oikein että se nostetaan esiin tällaisia

puhemies palaan tähän tutkimusasiaan ja olen erittäin tyytyväinen siitä että valiokunta on antanut tälle hoitotyön tutkimukselle sen määrärahan ja toivon että tämäkin asia samoin kuin päihdeäidit ratkaistaan kestävällä tasolla tasolla jatkossa minä minä näen nimittäin niin että näyttöön perustuvan hoitotyön avulla luodaan kuitenkin yhtenäisiä hoitokäytäntöjä ja varmistetaan oikea ja vaikuttava hoito potilaille ja tällä näyttöön perustuvalla toiminnalla voidaan myös vähentää kustannuksia mikä erityisesti tällaisena aikana kun rahaa on vähän on tärkeä tärkeä asia esimerkkinä tällaisesta toiminnasta on vaikkapa painehaavaumien estäminen tai kaatumisten estäminen eli nämä hankkeet on on tehty ja ovat ovat olemassa ja erittäin oleellisia

tämän vaalikauden tämän sektorin tärkein rakenteellinen uudistus on sote uudistus ja toisaalta sitten kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen alkuun sen haluan muuten sanoa viime kaudesta että kyllä veroja nostettiin mutta ne myös tasoittivat tuloeroja ja nostettiin perusturvaa kysymys on sitten siitä että nyt me elämme vähän niin kuin itsehallintoalue edellä ja sote sisällä kun olisi toivonut että olisi menty sote edellä tässä on erittäin paljon isoja asioita valtionosuusjärjestelmä joudutaan uudistamaan henkilöstövaikutukset arvioimaan omaisuusmassat ovat isoja eläkevastuut miettimään ja mikä tärkeintä kuntien rooli muuttuu aivan ratkaisevasti mitä ehkä ei vielä tiedostetakaan mutta kysymykseni kuuluu ensinnäkin on hyvä että tässä isossa hankkeessa onnistuttaisiin että on rahoitus se kun lähdetään siitä että kokonaisveroaste ei voi nousta se on hallitusohjelmassa kirjoitettu ja nyt sitten on ajateltu että ensisijaisesti haettaisiin valtion rahoitusta ja nyt jo puhutaan valtion ja aluehallinnon sekarahoituksesta onko tässä semmoinen malli kuitenkin pohjimmiltaan tulossa että tulee kolme rahoituspistettä kunnat aluehallinto ja valtio kuka tätä

puhemies en malta olla puuttumatta tähän sosialidemokraattien vaihtoehtoon edustaja rinne noin tunti sitten täällä vastustaessaan kaikkia opetuspuolen leikkauksia totesi että sosialidemokraatit eivät nosta veroastetta ottavat vähemmän velkaa kuin hallitus siitä huolimatta peruvat käytännössä kaikki nämä esitetyt leikkaukset ja luovat kolmekymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa ja sitten investointipaketti on vielä vielä heidän vaihtoehdossaan minusta tämä on kyllä nobelin taloustieteen palkinnon ansaitseva malli että pystytään kaikki perumaan eikä velkaa niin paljon kuin nyt eikä veronkorotuksia se on kyllä täysin mahdoton ikiliikkuja siitä voisi varmaan fysiikankin palkinnon antaa tämä on tämä on pohjaton tämä sosialidemokraattien vaihtoehto te vastustatte kaikkea kävin läpi teidän vastalauseenne ja hämmästelen sitä miten se on voitu tehdä kolmen entisen valtiovarainministerin ryhmän toimesta

arvoisa puhemies kotihoidon kehittäminen vaatisi myös yhteisökotien kehittämistä mutta yhteisökodeissa ollaan henkilöstömitoituksia nyt sitten vähentämässä viimeksi kun keskustelin ministeri rehulan kanssa täällä ikäihmisten hoidon henkilöstömitoituksesta kerroitte mikäli oikein muistan että kuntien sosiaalijohtajat ovat kiitelleet tätä päätöstä tavoitteenahan pitäisi olla siitä ollaan varmaan samaa mieltä että mitoitukset määriteltäisiin asiakkaiden tarpeiden perusteella mutta nyt minä hyvin monesta hoitoyhteisöstä sellaista palautetta että kukaan ei ole kyllä kysynyt näitä asiakkaiden tarpeita vaan johdon tasolta on tullut ilmoitus siitä että nyt on virallinen lupa vähentää työntekijöitä eli minimisuosituksesta tuleekin maksimi ja ja tämä vähentää kyllä mahdollisuuksia yhteisökotityyppisissä paikoissa tehdä sitä kuntouttavaa ja asiakkaan tarpeista lähtevää hoitotyötä ja toivoisin kuten viimeksikin toivoin että jos tällainen muutos tulee niin siitä pitää antaa kunnolliset ohjeet hoitoyhteisöihin

arvoisa rouva puhemies yhdeksänkymmentä luvulla yhdeksänkymmentäkahdeksan terveydenhuollon kustannukset pysyivät muuttumattomina silloin teimme paljon virheitä poistimme lähipalvelut tällä hetkellä hallituksen esitys sisältää kuitenkin kotiin vietyjen palvelujen kehittämistä nuorille perheille omaishoidon kehittämistä ja niin edelleen elikkä varhaisvaiheen tukea joka tuolloin poistettiin mikä johti sitten korvaamattomiin vahinkoihin tällä hetkellä meillä on paljon tutkittua tietoa siitä miten ottamalla kansalaiset mukaan hoidon suunnitteluun ja kehittämiseen voidaan saada parempia hoitotuloksia ja taloudellisia säästöjä kyse on enemmänkin siitä että terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaiset eivät ole sitoutuneet uudistusten toteuttamiseen näen

arvoisa rouva puhemies olisin kysynyt ennen kaikkea tästä sote uudistuksen kysymyksestä ennen kaikkea siitä sote ict puolen kysymyksestä olin pari viikkoa sitten sellaisessa keskustelutilaisuudessa jossa käytiin läpi esimerkiksi apottia ja siellä olivat aika monet sitä mieltä että vaikka on käytetty satoja miljoonia euroja niin edelleenkään se järjestelmä ei ole sellainen aidosti asiakaslähtöinen järjestelmä olisi mielenkiintoista kuulla miten pyritään nyt uudistamaan järjestelmät sellaisiksi että myöskin tietojärjestelmät tukevat aidosti tätä sosiaali ja terveydenhuollon uudistamista

jo nyt ihmiset ovat eri kunnissa eriarvoisessa asemassa johtuen kuntien erilaisista taloustilanteista esimerkiksi siinä millaisia neuvolakäyntejä eri kunnissa on eikä ole ollut helppoa tehdä päätöstä esimerkiksi suolistosyöpien seulonnasta koska piti keskittyä vain lakisääteisten palveluiden takaamiseen näistä sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksuista kommentoisin vain kolikon toista puolta asiakasmaksulaissa määritellään mitä maksut saavat enintään olla eli enintään tuotantokustannusten maksimimäärä kuten tiedämme kaikki niin tuotantokustannukset ovat käytännössä paljon suuremmat kuin se mitä asiakkaalta peritään esimerkiksi terveyskeskuksen lääkärimaksu on ensi vuonna kaksikymmentä euroa yhdeksänkymmentä senttiä ja tuotantokustannukset olivat viime vuonna lähes satakaksikymmentä euroa puhumattakaan sairaalan tehohoitovuorokausista olisin ministeriltä kysynyt eikö meillä kaikilla nimenomaan ole juuri huoli näitten pienituloisten julkisten palveluiden saatavuudesta kiitos siitä että kuntien valtionosuudet

harmaantuu euroopan nopeinta vauhtia ja meidän on vastattava tähän valtavasti kasvavaan palvelutarpeen haasteeseen kehittämällä todellakin niitä uusia työtapoja uusia tapoja tehdä kuten ministeri rehula tuossa eräässä puheenvuorossaan sanoi sain olla itse tuolla hallitusneuvotteluissa tuomassa esiin tätä omaishoidon ja perhehoidon kehittämisen tarvetta ja olen erittäin iloinen että tähän työhön on lähdetty ja pyytäisin oppositiota huomaamaan että omaishoitajien ja perhehoitajien joukossa ja heidän heidän asiakkaittensa joukossa on myös erittäin paljon pienituloisia ihmisiä kyllä nämäkin uudistukset kohdistuvat myös heihin ei kokonaan ole unohdettu myös veteraanikuntoutuksen määräraha veteraanit ansaitsevat kuntoutusmäärärahansa heidän joukossaan on paljon pienituloisia ihmisiä ja ilman muuta tämä päihdeäitien raha joka nyt on tosin pieni mutta minun mielestäni erittäin tarpeellinen sitäkin on vuosikausia jouduttu aina lisäämään ja sinnekin tuli nyt rahaa että kyllä näissä joukoissa on juuri niitä ihmisiä joista te puhutte mutta te ette vain huomaa sitä

tässä salissa ei kannata nyt kohottaa verenpainetta mutta asiallista keskustelua kannattaa käydä tosiasia on se että tämä kansa tarvitsee enemmän liikuntaa ja vähemmän viinaa ja siitä me voimme varmasti kaikki olla yksimielisiä arvoisa puhemies tuossa vähän aikaisemmin edustaja saarakkala ilmaisi itseään sillä tavalla että ovista ja ikkunoista tulee pakolaisia ja suurin piirtein sen takia olemme tässä vaikeassa tilanteessa ja sen takia hallitus joutuu tekemään näin kipeitä leikkauspäätöksiä tämähän on täysin käsittämätöntä onneksi suomi kuuluu niihin demokraattisiin maihin jotka ovat allekirjoittaneet nämä kansainväliset sopimukset

rouva puhemies vastaan edustaja henrikssonille tähän pakolaisia koskevaan kysymykseen en ole väittänyt että tilanne ja nämä säästötarpeet yksin heistä johtuisivat mutta kaikki me ymmärrämme että jos menoja on tulossa lisää noin yhden pilkku viiden miljardin suuruusluokkaa niin ei se nyt ainakaan vähennä niitä perusteita tehdä näitä talouden tasapainottamistoimia mitä nyt hallitus tekee vaan päinvastoin se ikään kuin lisää sitä painetta ja näin nyt sitten tehdään ja siitä huolimatta on kuitenkin tehty näitä peruutuksia esimerkiksi eläkeläisten asumistuen ei tehdä ei tehdä lääkekorvauksen täysmääräistä leikkausta vaan se leikkaus puolitettiin kyllä tässä ovat kaikki yrittäneet tehdä töitä ja ainakin itse voin juuri tämän takia seistä tämän budjetin takana ja mitä tulee ylipäätään tähän esimerkiksi tämä hallituksen kahdeksankymmentä kohtainen maahanmuuttopoliittinen ohjelma jossa on paljon kiristyksiä ja myös heikennyksiä maahanmuuttajien etuuksiin aiotaan sai muun muassa oppositiojohtaja rinteeltä täyden tuen kiitos

puhemies hallitus on sanonut panostavansa omaishoitoon mikä on hyvä asia mutta ymmärtääkseni nämä panostukset kohdistuvat kuitenkin ikääntyneisiin ihmisiin mikä sekin on tärkeä asia mutta omaishoito koskettaa myös lapsiperheitä meillä ei ole tarkkaa tietoa siitä minkälainen esitys on minä vain kerron mitä meille on sanottu arvoisa ministeri jos perheeseen syntyy vammainen lapsi niin tämä voi aiheuttaa omaishoitoperheessä köyhyyttä koska näissä tilanteissa perheillä voi olla sellainen tilanne että heillä ei ole muuta toimeentuloa kuin omaishoidon tuki asumistuki ja joku muu sosiaaliturva ja tarvittaessa toimeentulotuki tämän takia lapsiperheomaishoitotilanteet saattavat olla joskus todella vaikeita ja ja ohjata sitä kautta ihmiset säännöllisen toimeentulotuen pariin kysyisinkin nyt ministereiltä tuletteko tämän omaishoitolain yhteydessä panostamaan myös lapsiperheomaishoitoon koska he ovat erilaisessa tilanteessa kuin ikääntyneet joilla on ehkä eläke tai muu vastaava tulo pohjalla mutta lapsiperheillä ei ei ole mitään muuta

aivan kuten ministeri rehula muistaakseni aika selkeästi teki selväksi niin kuntien valtionosuuksia ei leikata päinvastoin niitä lisätään ja kunnathan ne palvelut asukkailleen tuottavat ja pitää aina muistaa se että kunnathan nämä terveyskeskusmaksutkin määrittelevät ja jos kunta ei nosta mitään taksoja ja sielläkin on sitten maksukatto ei vaikuta mitään esimerkiksi tämä tilanne arvoisa rouva puhemies yksi asia kun katsoo tätä julkisen talouden tilaa se on heikko ja aivan kuten moni tässä ja edustaja henrikssonkin totesi pitää liikuntaa lisätä ja paheita vähentää meillä sekä julkisella taloudella että meillä suomalaisilla molemmilla on sama vika olemme aika huonossa kunnossa

tekee parannuksia suomen julkisen talouden kohentamiseksi ja työpaikkojen saamiseksi kyllä meidän suomalaisten pitää nyt hyvänen aika samaan remmiin lähteä ja alkaa kuntoilla ja liikkua enemmän ja nauttia elämästä sillä me pääsemme eteenpäin jos me jatkuvasti etsimme toisistamme vikoja niin kannattaa katsoa peiliin se malka saattaa siellä omassa silmässä olla paljon helpompi poistaa kuin se tikku siinä

edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy tuli oikein hyvin ministeri rehulan ja edustaja kankaanniemen puheissa esille se on tärkeä seikka ja myös kiitos ministeri mäntylälle varsinkin vanhusten asumistuen leikkauksen peruuttamisesta se oli perussuomalaisillekin todella tärkeää kiitos vaikka oppositio on sitäkin vähän vähätellyt tässä omaishoitoon panostetaan päihdeäideille lisätään apua takuueläke nousee nämä ovat hienoja hyviä asioita sotiemme veteraanien kuntoutukseen lisätään neljä miljoonaa josta kiitos hallitukselle myös sotainvalidit joiden sotavammahaitta aste on kymmenen prosenttia ovat väliinputoajia heille on luvassa kotiin vietäviin palveluihin parannusta juhlavuonna vietäviin palveluihin parannusta juhlavuonna kaksituhattaseitsemäntoista mutta se on liian myöhään tiedämme että tarve on suuri juuri nyt ja sitten vielä kysymys ministereille on paljon iäkkäitä ihmisiä jotka tulevat tarvitsemaan toimeentulotukea koska leikkauksia tehdään mutta suurin osa varmaan on heistä sellaisia jotka eivät sitä halua eivätkä osaa hakea miten tämä

arvoisa puhemies tässä on puhuttu omaishoidon kehittämisestä ja ja ministeri rehula nosti esiin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa uutta rahaa oletettavasti juuri omaishoidon kehittämiseen arvoisa puhemies on hallitusohjelmaan kirjattu tavoitteeksi että että vanhusten olisi pysyttävä entistä kauemmin kotona ja samaan aikaan laitoshoidon paikkoja on vähennetty ja tarkoitus on vähentää myös hoitajia itse työskennellyt lähihoitajana terveyskeskuksen vuodeosastolla ja tiedän että jo nyt on turhan vähän aikaa hoitaa vanhuksia ei ehditä lähimainkaan tehdä kaikkia tarpeellisia hoitotoimenpiteitä välttämättä päivittäin onko ministerillä nyt tarkoitus palata ikään kuin aikaan menneeseen että että naiset siirtyvät koteihin hoitamaan omaishoidon turvin vanhuksia ensin lapset ja sitten vanhukset vai vai mikä on suuntaus

puhemies minusta on tosi hyvä että täällä keskustellaan moninaisesti sosiaali ja terveyspolitiikasta ja adrenaliinikin nousee varmasti juuri siksi että salissa on paljon nyt näitä ihmisiä meitä jotka omissa puolueissamme kannamme huolta pienituloisista ja niistä ihmisistä jotka tarvitsevat yhteiskunnan apua tavalla tai toisella hyvä niin moni asia meitä yhdistää haluan sanoa että minä en en ymmärrä mistä edustaja kiljunen on saanut semmoisen käsityksen että hallitus olisi jotenkin tyypittelemässä eri lajien omaishoitoa tähänkin asti me olemme tukeneet omaishoitajuutta oli sitten kysymyksessä ikäihmisen hoito tai vaikkapa vammaisen tai sairaan lapsen hoito ja näin tulee tapahtumaan jatkossakin

uusia kohtia joiden myötä tämä raha menee oikealla tavalla niihin uusiin kohteisiin omaishoidossa se on minusta parempi tapa kuin se mitä te viime kaudella teitte kymmenellä miljoonalla laitoitte sen valtionosuuksiin eikä se ehkä

en tiedä oliko edustaja saarikko sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksessa kun meille esiteltiin sitä oletettavaa omaishoidon lainsäädäntöä joka tulee eduskuntaan siellä nimenomaan esiteltiin että pääpaino tulee olemaan ikäihmisissä ja siellä oli myös yksi kohta jota hämmästelin jossa sanottiin että tällä ei tueta työikäisten ihmisten tilannetta koska hallituksen tavoitteena on vahvistaa ihmisten työllisyyttä ja työelämässä olemista minkä takia tämä painopiste on

ikääntyvissä ihmisissä tämä asia esiteltiin meille sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja toinen asia tässä on se että mehän emme tiedä minkälaista lainsäädäntöä tänne on tulossa koska kuten täällä on monta kertaa todettu omaishoitoon liittyvä esitys tulee lisätalousarviossa ja lainsäädäntöesitys tulee ensi keväänä on positiivista myönteistä että omaishoitoon panostetaan sitä ei ole kukaan kyseenalaistanut mutta me olemme tämmöisten

rouva puhemies aivan ensiksi totean että totta tosiaan lainsäädäntö ei ole vielä valmis ja on ihan selvää että emme voi tietää varsinkaan oppositiossa ei voida minkälainen se on mutta te voitte arvoisa edustaja kiljunen lukea hallitusohjelman ja ja todeta että tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa erityisesti tämä hallitus haluaa tehdä arvovalinnan ja osoittaa lisärahaa seitsemänkymmentäviisi miljoonaa omaishoitajien tukemiseen se koskee yhtä lailla

on saatavilla esimerkiksi niitä yhteisökoteja eli tämän eteen me teemme kovasti työtä siksi meillä on tämä kärkihanke ja haluan myöskin todeta todeta sen että hoitoisuusmittaria pitää kehittää on tärkeää että ikäihmisten hoidossa se hoito on sen laatuista ja tasoista mitä ihmisen kuntoisuus

puhemies on tosi kiva huomata että muutamassa puheenvuorossa tartuttiin tähän ajatukseen minkä halusin välittää että jos esimerkiksi liikunnan kautta meidän sairastavuus vähenee sitä vähemmän meillä on terveydenhuoltomenoja sitä vähemmän meillä on sosiaalipuolen menoja sitä vähemmän meillä on koko valtiontalouden menoja ennalta ehkäisty sairaus on halvin sairaus mutta arvoisa rouva puhemies kuten ministeri mäntylä täällä totesi sosiaali ja terveysministeriön budjetti ensi vuodelle kolmetoista pilkku yksi miljardia euroa on noin yksi neljäsosa koko valtion talousarviosta on aivan selvää on lähdetty tavoittelemaan valtiontalouden tervehdyttämistä niin tästä isosta sektorista joudutaan tekemään kipeitä leikkauksia ja niin se vain on että nämä leikkaukset hyvin vähän koskettavat tavallista tervettä ihmistä hän ei tarvitse sosiaalietuuksia juurikaan hän ei tarvitse lääkekorvauksia eivät sairaalakäyntimaksut häntä kosketa eivät taksimatkan kela korvaukset valitettavasti sosiaali ja terveydenhuollon menoista iso osa koskettaa vähempiosaisia ja tälle me emme oikein
on

keskusteltu runsaasti tutkimustoimintaan suunnatuista eittämättä hyvin valitettavista leikkauksista myös tänään myös tässä sosiaali ja terveysministeriön pääluokan kohdalla valtiovarainvaliokunta on mietinnössään pohtinut suomalaisen kliinisen lääketieteen tutkimuksen kansainvälisesti huippuluokkaa olevaa vaikuttavuutta ja sen vaatimia edellytyksiä valiokunta toteaakin että lääketieteelliseen yliopistotasoiseen tutkimukseen osoitetun rahoituksen jo vuosia kestänyt jatkuva väheneminen aiheuttaa uhan tutkimuksen tason tämä tärkeä tutkimustyö edesauttaa merkittävästi kustannussäästöjen saavuttamista ja hoitotyön käytäntöjen kehittämistä pidän oikeana toimenpiteenä valiokunnan päätöstä kohdentaa kolme miljoonaa euroa lisämäärärahaa kyseiselle momentille totean vielä toisena ja moraalisesti äärimmäisen tärkeänä valiokunnassa tehtynä budjettimuutoksena veteraanikuntoutukseen ja kotiin vietävien palvelujen turvaamiseen annettua neljän miljoonan euron lisämäärärahaa
ministeri mäntylä kolme minuuttia voitte puhua sieltä paikaltannekin

ihan ensin sanoa edustaja kiljuselle tästä omaishoitajien asiasta että tosiaan hallitusohjelmaan on nimenomaan kirjattu että me vahvistamme kaikenikäisten omaishoitoa valtioneuvoston sivuilta löytyy sitten laajempi tietopaketti siitä mikä on muun muassa silloin tiedotustilaisuudessa julkisuuteen kerrottu mitä nämä eri kärkihankkeet pitävät sisällään mutta missään tapauksessa hallitus ei ole kategorisoimassa sitä omaishoidon tukemista tai kehittämässä johonkin tiettyyn ikäryhmään vaan päinvastoin nimenomaan haluamme

tietysti toivon että kykenemme sitten myöskin hallituksessa sitä nostamaan vielä vahvemmin esiin koska sitä tietysti pidän hiukan sellaisena että kuitenkin kun ajatellaan että meillä on sote uudistus tulossa siihenkin peilaten on erittäin tärkeää että sitä sitä voimme nostaa sitten sitten näistä kärkihankkeista nyt oikeastaan jäin tässä vielä miettimään kun paljon puhutaan tietysti näistä leikkauksista ja ymmärrettävistä syistä siitä että ne valitettavasti jos näin voi sanoa vähän liian kovallakin voimalla näihin samoihin pienituloisiin ryhmiin kyllähän se näin on että työhän se on ihmisen paras sosiaaliturva riippumatta siitä että on ihminen niin sanotusti täysityökykyinen tai on hän sitten osatyökykyinen muun muassa tässä meidän yhdessä tärkeimmistä kärkihankkeistamme elikkä tässä osatyökykyisiin

nimenomaan tavoite on se että nämä ihmiset jotka syystä tai toisesta ovat esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneet liian varhain me pystyisimme nimenomaan saamaan takaisin työmarkkinoille ja myöskin irti siitä sosiaaliturvasta koska näissä rakenteellisissa uudistuksissa

tai meidän uudistuksiemme eteenpäin visioimisessa tavoitteen täytyy olla lähtökohtaisesti se että meillä olisi yhä vähemmän ihmisiä jotka ovat riippuvaisia siitä sosiaaliturvasta on selvä että siihen optimaalitilanteeseen me emme koskaan pääse että heitä ei olisi laisinkaan mutta tavoitteen täytyy olla se että heitä olisi mahdollisimman vähän

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelman sivulla kaksikymmentäviisi nuotit joilla omaishoitajuutta viedään tällä vaalikaudella eteenpäin sitten toisekseen salissa on kerrottu jotakin sellaista jonka toivoisin näkeväni kirjallisesti koska eduskunnan työskentelytapojen mukaisesti kirjalliset lausunnot ovat julkisia sen jälkeen kun asia on valiokunnassa käsitelty mutta ne asiat jotka ovat jotenkin muuten valiokunnassa esiin tuotuja ovat sitten vähän toisenlaista tietoa toivon että ollaan täsmällisiä edustaja

esille toi ja kyllä tämä omaishoitajuuden tulevaisuuden rakentaminen siitä että varmistetaan vapaapäivät ja varmistetaan ne intervallipaikat ja huolehditaan omaishoitajien jaksamisesta riippumatta siitä minkä ikäinen omaishoidettava on riippumatta siitä kumpaa sukupuolta edustaja pekonen riippumatta siitä kumpaa sukupuolta omaishoitaja omaishoidettava edustaa sitä tässä haetaan ei varmasti malli

kaikkeen riitä mutta tilanteessa jossa pääsääntöisesti stmn pääluokassa ja hyvin monessa kohdassa näitä miinusmerkkejä on niin tämähän on plussaa ja se

perusta ja selitys sille miksi laki tulee vasta keväällä eduskuntaan on se että me teimme ministeri mäntylän kanssa arvioinnin selustamme varmistaen että ennemmin tuodaan kunnon laki keväällä kuin tehdään nopealla aikataululla muutamassa viikossa budjettiaikataulussa jotakin sellaista jossa tuo raha ei kohdennu siihen suuntaan missä tarvittaisiin tai se tarve olisi kaikkein välttämättömin sitten edustaja jaskari ja

olen yrittänyt itselleni kuuden pilkku viiden kuukauden aikana selvittää muun muassa sitä minkä takia vuonna kaksituhattakuusi säädetyssä laissa kanta hankkeesta eli potilasrekisteristä on toimeenpano kestänyt tilanteeseen jossa tänään yhdeksän vuotta lain säätämisen jälkeen seitsemän miljoonan suomalaisen tiedot ovat potilasarkistossa

tämä on yksi yksityiskohta mutta merkittävä sellainen itselleni olen antanut vastauksen että se on johtamisen ongelma

johtamisen ongelma jossa tiedän että edeltäjäni ovat työtä tehneet ja omalta osaltani yritän viedä tätä eteenpäin niin että esimerkiksi ministeriön ja ministeriön alaisen laitoksen väliset välit selkiinnytetään niin että vastuut ovat olemassa vastuut voidaan osoittaa yksi

apotti koko maan sote ictn tiettyyn suuntaan vai pitäisikö meidän pyrkiä täysin toisenlaiseen kehitykseen sitten ihan lopuksi edustaja ihalaiselle soten osalta kuulin kyllä ensimmäisen kerran että oltaisiin valmistelemassa rahoitusratkaisua jossa ovat sekä valtio kunnat että itsehallintoalueet mukana hallitus on linjannut että ensi vaiheen rahoitusmalli on valtion malli ja valmistellaan myös itsehallintoalueitten omaa verotusoikeutta se valmistellaan sellaiselle etapille että sitten katsotaan onko sillä mallilla käyttöä vai ei

arvoisa rouva puhemies sotaveteraanien kuntoutusrahat ovat nyt kunnossa invalidien haitta asteprosenttien parissa vielä riittää työtä mutta suomi oli ensimmäisenä maailmassa mukana rauhanturvaoperaatiossa tuhatyhdeksänsataaviisikymmentäkuusi suezilla kenraalimajuri ilmari martolalla oli tärkeä rooli tämän kansainvälisen yk toiminnan käynnistämisessä siitä tulee kohta kuluneeksi kuusikymmentä vuotta mukana on ollut kolmekymmentäkahdeksantuhatta suomalaista naista ja miestä

ison työnne rinnalla hoidettavaksi kuntoon sillä on daeshin uhka ja nämä operaatiot menevät entistä vaarallisemmiksi ja tämän

puhemies rouva puhemies alkaa olla loppuvuosi ministeri rehula puhui tästä omaishoidon tuki asiasta on hyvä että hallitus satsaa siihen nyt lisää rahaa ja odotamme sitä mutta tämä koko kysymys ikäihmisten hoivasta on minun mielestäni tärkeää pitää tässä koko ajan mielessä ja kokonaisuutena tarkastelussa

hoitajamitoitusta ollaan asettamassa nolla pilkku neljään eli oltiin pääsemässä hyvin laajasti kunnissa ja nyt se lasketaan nolla pilkku neljän tasolle toisaalta

jotka miettivät mitkä vaihtoehdot ovat ylipäätänsä käytettävissä minusta on tärkeää että ympärivuorokautisesta hoivasta laitoshoivasta sen tasosta pidetään kiinni että se on hyvää että se on turvalliseksi koettua ja se vaihtoehto ja valinta on aidosti sen omaishoitajan joka päättää sitten hoitaako hän sitä ikääntyvää vanhusta tai sairasta lasta kotona vai mitä ratkaisuja tehdään eli tämä on minun mielestäni tärkein punainen lanka josta on tässä koko ajan pidettävä kiinni mutta se tarkoittaa sitä että näistä julkisista palveluista pitää pitää

maksujen korotuksista ja oppositio esittää että kolmekymmentä prosenttia hallitus esittää korotettavaksi täytyy muistaa että korotukset ensinnäkin tehdään kuntatasoilla kuntapäättäjät mahdollistavat kyllä tämän korotuksen mutta esimerkiksi kotikaupungissani kouvolassa on esitetty

vuosikatto myös tämä matkakorvausasia kun se maksukatto niissä matkakorvauksissa täyttyy niin eihän se kokonaiskustannus sille ihmiselle nouse mihinkään kenties jo helmikuussa saa maksukaton täyteen ja loppuvuoden pystyy ajamaan kelan piikkiin tämän asian että kyllä tässä

tässä jo aiemmin keskustelussa kiinnitettiin huomiota siihen että nämä maksujen korotukset lisäävät myös eroja kansalaisten välillä johtuen siitä että kunnat ovat erilaisessa tilanteessa kyllä kai meidän lainsäätäjinä pitää nimenomaan olla katsomassa että kansalaiset olisivat mahdollisimman tasa arvoisessa asemassa jotta ei jotta ei synny sellaisia kohtuuttomia tilanteita joita väitän näiden valitettavien korotusten johdosta tulee nyt syntymään itse asiassa kysymykseni liittyykin siihen että esimerkiksi lääkäriliitto kirjallisessa lausunnossaan jaostossamme kertoi että näiden maksujen korotus tulee käytännössä lisäämään sitä palveluiden alikäyttöä eli ihmiset eivät hakeudukaan hoitoon ajattelevat että tulee liian kalliiksi en mene ja se lisää kustannuksia koska mennään vasta myöhemmin hoitoon ja silloin kustannukset ovatkin suuremmat yhteiskunnalle kuinka tarkasti ministerit aiotte nyt seurata tätä kehitystä ja millä keinoin puututte siihen jos näyttää siltä että homma lähtee lapasesta

puhemies nyt tässä ministeri rehula ja myös edustaja jaskari ottivat esille tämän ict asian josta ajattelin jonkun sanan sanoa nimittäin on tietysti hyvä että tämä kanta arkisto on olemassa mutta on tosiasia että vaikka kanta arkisto takaakin tiedonsiirron se ei ole vaikuttanut juuri mitään näihin terveydenhuollon toimintaprosesseihin eikä se ole tuonut säästöjä myöskään terveydenhuoltoon tässä on puhuttu myös sitä että kun on niukka aika kannustaa siihen että meillä kehitettäisiin ja keksittäisiin uusia keinoja terveydenhuollon ja sosiaalitoimen toimintaan niin että ne olisivat tehokkaampia mutta myöskin maksaisivat vähemmän minä esittäisinkin että erityisesti kun tämän soten yhteydessä nyt tätä icttä ryhdytään suunnittelemaan niin tehtäisiin siellä todellakin sentyyppistä tietotekniikkatyötä että se vaikuttaisi näihin terveydenhuollon ja sosiaalitoimen prosesseihin jotka edelleen tänä päivänä ovat samalla tasolla kuin hippokrateen aikana potilas menee lääkärille kertoo tautinsa ja sen jälkeen hän lähtee reseptin kanssa ulos toivotaan että tämä systeemi muuttuu meillä on joitakin esimerkkejä omahoidosta jo tässä maassa olemassa mutta kovin laajalle

rouva puhemies jatkan tätä äskeistä keskustelua jaskari ja rehula ovat ottaneet esille apotti ja una hankkeen tietojärjestelmien osalta tällä hetkellä toimintatapa on kuitenkin niin että vaikka meillä on yhteiset kertomusjärjestelmät kanta arkisto niin itse asiassa kansalaiset pystyvät rajaamaan tiedon levittämisen kaikki heidän hoitoonsa osallistuvat tahot eivät saa sitä tietoa kun päinvastoin meidän pitäisi toimia niin että tehdään kansalaisen ja hänen omaistensa kanssa palvelu ja hoitosuunnitelma joka kirjataan ja sen jälkeen kaikki toimijat pystyvät käyttämään sitä tietoa tietosuojavaltuutettu aarnio on aivan samaa mieltä tästä asiasta ja itse asiassa hän näkee että meidän pitäisi muuttaa tietosuojalainsäädäntöä tällä hetkellä se on tiedon kulkua estävä kun sen sijaan tietosuojalainsäädännön pitäisi olla olla tarkoitettu niille jotka ovat ulkopuolisia kaikki hoitoon osallistuvat ovat asianosaisia he eivät ole ulkopuolisia tässä aivan vääränlaisella asenteella liikenteessä

arvoisa puhemies hallitus on valinnut korottaa sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja jopa kolmekymmentä prosenttia kuten täällä salissa on kuultu tällaisia maksuja ovat esimerkiksi terveyskeskuksen käyntimaksu päivystysmaksu ja poliklinikkamaksu oecd on on aiemmin huomauttanut suomea siitä että korkeat asiakaspalvelumaksut vaikeuttavat ihmisten hoitoon pääsyä oecdn vertailussa suomessa on pohjoismaista korkeimmat asiakasmaksut kun ottaa huomioon sen että maksujen korotus iskee juuri kaikista heikko osaisimpiin ja paljon palveluita käyttäviin ihmisiin kuten sairaisiin ja eläkeläisiin ja vammaisiin tekee hallitus tässä kovan arvovalinnan monista kunnista onkin tullut jo viestiä siitä ettei näin korkeita asiakasmaksukorotuksia kerta kaikkiaan voida tehdä maksukorotukset koetaan kohtuuttomiksi ministeri rehula ettekö te kanna kuntien lailla huolta siitä että korotukset ovat kohtuuttomia aivan liian

arvoisa puhemies minä olen miettinyt paljon ja niin kuin sanoin niin minusta on koolla joukko edustajia joille pienituloisten ja monella tavalla syrjässäkin olevien ihmisten jotka ovat yhteiskunnan tukien varassakin asia on tärkeä yksi ryhmä joka ei pidä itsestään meteliä mutta josta on syytä kantaa huolta ovat ne ihmiset jotka joutuvat turvautumaan turvakoteihin omassa arjessaan lähisuhdeväkivallan kohdatessa tätä hallitusta voi syyttää monesta asiasta mutta yhdestä asiasta valtavan ylpeä ja ja se on se että tämä hallitus budjetoi ensi vuodelle turvakotitoimintaan neljäkymmentäneljä prosenttia rahaa enemmän kuin viime hallituskauden viimeisenä vuonna tehtiin silloin sitä summaa täydennettiin lisätalousarviolla hyvä niin en syytä tästä edellistä hallitusta tässä ei kannata lähteä vertailemaan mutta totean sen että jos me pystyisimme tähän kehittämään nyt nousujohteisen rahoituksen että pääsisimme likikään sitä tasoa mitä meiltä kansainvälisesti velvoitetaan uskon kaikkien puolueiden yhtyvän tähän huoleen niin olemme oikealla uralla

arvoisa rouva puhemies muutamaan puheenvuoroon tuossa otan otan kantaa talja toi esiin tuon tiedonkulun estämisen näissä meidän prosesseissa se on erittäin tärkeä kannanotto itsekin holhoustoimen lakimiehenä olen huomannut että henkilöille on on tarvinnut määrätä taloudellisia asioita varten edunvalvoja ja ja sitten on tarvittu vielä laajentava määräys koska päämies itse jolla on edunvalvoja kieltää sen että hänen tietojaan saisi pyytää terveydenhoidon henkilökunnalta se on valtava prosessi ja hidastaa hänen hoitoaan tässä on hyvä esimerkki siitä

oppositio on hyvin herkkänä siinä mitä täältä hallituspuolueesta puhutaan mutta sitten kauheasti käytetään tämmöisiä termejä kuin heitteillejättö synonyymillä heitteillepano se on rikosoikeudellinen termi se on rikoslaissa että pikkusen vähemmän sitä forcea ja keskustelua vähän asiallisemmalle tasolle
arvoisa puhemies kyllähän omaishoidon kehittäminen on hieno asia mutta mutta nyt kun tämä suuntaus on se että laitoshoitoa on vähennetty ja heikennetty niin entistä useammalle omaishoidosta tulee toki todella houkutteleva vaihtoehto ellei sitten ole paksua lompakkoa jolla ostaa näitä laitoshoidon palveluita mutta entä sitten sellaiset

siihen omaishoitoon mikä on heidän tulevaisuutensa arvoisa ministeri sanoitteko äsken ymmärsinkö oikein äsken kun puhuitte tästä omaishoidosta että se on se tavoite että omaishoitajat sukupuolesta riippumatta ovat siellä kotona ja hoitavat jatkossa entistä enemmän ikääntyviä vanhuksia arvoisa ministeri seitsemänkymmentäkuusi prosenttia omaishoitajista jotka hoitavat ikääntyneitä ihmisiä kotona omaishoidon tuella on naisia toivon että sukupuolivaikutusten arviointia harkitaan tässäkin kysymyksessä

arvoisa rouva puhemies täällä esitettiin sitä että kaikki haluavat asua mahdollisimman pitkään kotona itse olisin hieman eri mieltä ja ihan monien esimerkkien nojalla ja itse olen nähnyt myös omien vanhempien

kaikkien pitäisi asua kotona mahdollisimman pitkään viimeisen päälle ajateltu monet kotona asuvat joutuvat pakosta käyttämään enemmän erikoissairaanhoidon palveluja jotka ovat kalliita ja monta kertaa ensihoito alkaa rasittua aika paljon kun joudutaan nimenomaan yöaikaan tekemään käyntejä miten te ministerit näette missähän mahtaa loppujen lopuksi kustannusten näkökulmasta ja inhimillisyyden näkökulmasta

vielä on sanottava että kyllä tämä kokonaiskuva on hyvin tärkeä esimerkiksi yksittäisen eläkeläisen osalta jolle nämä yksittäiset päätökset kasautuvat ja johon vaikuttavat mutta myös koko yhteiskunnan osalta kyllä meidän päättäjinä on ymmärrettävä näitten yksittäisten säästötoimien vaikutus kokonaisuuteen ja tulevaisuuteen muustakin kuin talouden näkökulmasta vaikka se täällä esimerkiksi edustaja heikkisen puheenvuorossa nousi esille juuri sosiaali ja terveyspalveluilla me vaikutamme hyvinvoinnin tasaiseen jakautumiseen

esimerkiksi kela nosti esille että syrjäseutujen osalta voi olla niin että joku pitkäaikaissairas ei enää menekään näille tarkastuskäynneille sen takia että ei ole varaa maksaa edes sitä viittäkymmentä euroa jolloin maksukatto tulee täyteen kun eriarvoisuus lisääntyy yhteiskunnassa myös turvattomuus ja levottomuudet lisääntyvät ja uusi talouskasvukaan ei pelasta meitä tältä taloudellista kestävyysvajetta paljon suuremmalta tuholta

nousee nytten alkuvuodesta niillä ensimmäisillä matkoilla kovasti kuudestatoista eurosta kahteenkymmeneenviiteen euroon mutta kun se maksukatto

se

muutaman kerran vuodessa käyvät kelan piikkiin ajavat

puhemies ensinnäkin kiitos ministeri mäntylä vastauksesta ministeri rehulalle sosiaali ja terveysvaliokunnassa siitä on olemassa ihan selkeä dokumentti jonka voin toimittaa teille jos haluatte se on ministeriöstäkin kyllä saatavilla

vuotta täyttäneistä ainoastaan alle kaksikymmentä prosenttia käyttää nettiä eli noin kahdeksankymmentä prosenttia näistä ihmisistä ei ole netin parissa arvoisat ministerit kuinka te varmistatte että meidän kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisesti tasa arvoisesti palveluiden parissa vaikka meidän nettijärjestelmää

puhemies puuttuisin nyt tähän käytyyn keskusteluun siltä osin että mielestäni on vähän valitettavaa se että kun me opposition edustajat täällä esitämme mielestäni ihan asiallisia kysymyksiä ja kommentteja näihin kysymyksiin jotka tänään ovat esillä niin aika usein täältä sitten aletaan salin puolelta hallituksen riveistä haastamaan näillä peruutuspeilipeleillä tätä kuviota meillä on oikeus käydä tätä keskustelua esittää nämä kysymykset tässä salissa näille ministereille sitä varten me täällä mielestäni olemme sitten rohkaisisin ministeri rehulaa erityisesti kun hän tuntui olevan vähän jo sitä mieltä kannattaako tässä ollenkaan keskustella jos ovat näkemykset näin kaukana kyllä aina pitää keskustella heitteillejätöstä muuten muistelen että saattoi olla että viime kaudellakin kun istuin toisella puolella tuota lavaa jo käytettiin kuulkaa tällaista termiä että voidaan tarkistella mistä puolueista ne heitot tulivat mutta koetetaan olla ihan asiallisia ja esittää ihan asiallisia kysymyksiä minusta ministerit ovat hyvin täällä vastanneet ja ottaneet myös koppia näistä meidän hyvistä

puhutaan asiallisesti ja vastataan asiallisesti miksi te sosialidemokraatit olette niin innokkaasti olleet leikkaamassa kuntien valtionosuuksia kun täällä on tullut monessa puheenvuorossa esille se nyt ei tietenkään saa sanoa näin mutta tämähän on tosiasia että niitä palveluitahan kunnat nimenomaan järjestävät myös ikäihmisille edustaja pekoselle on pakko sanoa että että meillähän on yli kolmesataatuhatta varovaisestikin arvioiden omaishoidon kaltaisessa tilanteessa olevaa ihmistä joista vain reilu neljäkymmentätuhatta saa jonkinlaista omaishoidon tukea

se on paras paikka minä väitän tällä hetkellä inhimillinen hoitopaikka kun niitä laitospaikkoja jo alettiin purkaa viime kaudella sehän on on meidän vanhuspalveluiden pitkä suunta sehän on ollut tämä suunta kodinomaiset inhimilliset palvelut nämähän ovat erittäin tärkeitä vaihtoehtoja tässä ajassa minä en kyllä ymmärrä mitä pahaa näissä kehittämisissä

rouva puhemies ensi ja turvakotitoiminta on todellakin tärkeätä ja sitä on tehty vuosikymmenet ja se on on ollut haasteena ja jo monet kerrat on lisätty täällä eduskunnassa sitten aina joulun aikana budjettiin viime kaudella tehtiin merkittävä suuri muutos ja siirrettiin se valtion ohjaukseen se on ihan merkittävä siitä syystä että meillä on ollut suomi jopa listalla että meillä ei ole hoidettu tätä toimintaa meillä ei ole ollut riittävästi niitä paikkoja siitä syystä että se on ollut kuntien valvonnassa ja ja kuntien hoidettavana nyt tällä päätöksellä että siihen saadaan valtion tasolta kontrolli ohjaus ja myöskin rahoitus saadaan jokaiseen kuntaan huomattavasti parempi järjestelmä ollut mutta nämä edestakaispäätökset tämmöinen ongelma on ollut etenkin vaikkapa lapsilisien kohdalla jolloinka indeksisidonnaisuus joka oli täällä monen puolueen tahtotila saatiin tehtyä ja sitten se otetaan nyt pois ei väliaikaisesti vaan kokonaan ja sitten kun me loimme uudelleen lapsivähennysjärjestelmän joka oli ollut vuosikymmeniä sitten niin sekin otetaan nyt pois minä en yhtään ihmettele että lapsiperheet ovat vähän hämmentyneitä

rouva puhemies tässä on nyt paljon keskusteltu sosiaaliturvasta ja sosiaaliturvan kannustinloukuista ja myöskin siihen liittyvistä byrokratiaongelmista nythän ettei tämä

äsken mainittua peruutuspeiliin katsomista on todettava että hallitusohjelmaan on kirjattu perustulokokeilu jota jota haluaisin tässä kohtaa alleviivata tämähän on yhteiskuntapoliittisesti erittäin merkittävä uudistus vaikkei suinkaan kokoluokaltaan tässä sosiaali ja terveyssektorilla suurin uudistus se on maailmanlaajuisestikin erittäin edistyksellinen kokeilu ja sitä kyllä tässä poliittisella kentällä tuntuvat kaikki ehkä sosialidemokraatteja lukuun ottamatta kannattaneen olisinkin kysynyt ministereiltä mitenkä tämä perustulokokeilu nyt lähtee tästä etenemään kun kansaneläkelaitos on valittu sen toteuttajaksi ja minkälaisia mahdollisuuksia näette näette tällä kokeilulla olevan jatkossa näiden byrokratiakannustinloukkujen purkamiseksi sosiaaliturvan saralla

vaiettu aihe ja se on naisiin kohdistuva väkivalta ja pari ja lähisuhdeväkivalta on tärkeätä että turvakotien määrärahaa on lisätty mutta siihen on olemassa myös sopimus istanbulin sopimus joka velvoittaa suomea lisäämään samanaikaisesti turvakodeille on tullut erilaisia vaatimuksia kuten ruokailua esteettömyyttä ja nämä kaikki vaativat myös sitä mutta se on hieno asia että rahaa on lisätty toisaalta täytyy huomauttaa että samaan aikaan kun meillä on näitä jälkipalveluita turvakoti on sellainen niin meillä ei ole riittävän paljon ennalta ehkäiseviä palveluja näille perheille eikä missään nimessä näille uhreille ei ole auttavia puhelimia ei ole sellaisia perhepalveluita joissa voidaan ennalta ehkäisevällä tavalla puuttua

kiitos ministereille tästä mutta arvoisa puhemies suomessa on jo nyt kolmesataatuhatta omaishoitotilannetta joista noin kuusikymmentätuhatta vaativia ja sitovia mutta vain neljäkymmentäkolmetuhatta omaishoitajaa joilla on sopimus kunnan kanssa maailma muuttuu myös suomessa ja suomeen tulee paljon eri ikäisiä turvapaikanhakijoita ja jatkossa enenevässä määrin myös perheenyhdistämisiä jatkossa siis myös omaishoito monikulttuuristuu erityisesti pääkaupunkiseudulla tämä on kenttäväen eli viranomaisten ja kolmannen sektorin mukaan nouseva ja kasvava trendi jo nyt on tarvetta omaishoito oppaisiin niin persian venäjän kuin kurdin kielelläkin arvoisat ministerit olisin kysynyt onko näissä omaishoitoon liittyvissä laskelmissa otettu huomioon että myös tämä asia monikulttuurisuus ja palveluiden tarve ja

arvoisa rouva puhemies palaan myöskin tähän perustulokokeiluun ja niin kuin todella edustaja honkonen sanoi kelan puolelle on annettu selvitystä tai oikeastaan käsitykseni mukaan tutkimushanketta miten tässä asiassa edetään tässähän tuntuu olevan moniakin vaihtoehtoja yksi on tietyllä tavalla tehdä jonkinlainen alueellinen kokeilu ja toinen vaihtoehto on jotkut tietyt ammattiryhmät tai vastaavat yksi idea jos puhutaan työllisyydestä voisi olla myöskin tietynlainen kokeilu vaikka yrittäjiksi aikoville tai tämäntyylisille tahoille joka voisi koskea tiettyä määrää vaikka kymmentätuhatta ihmistä mitä se vaikuttaa suhteutettuna vertailuryhmään onko ministeriön puolella ollut tämäntyylisiä keskusteluja minkälaiseen kohderyhmään tämä perustulo kannattaisi

edustajat mäkisalo ropponen kankaanniemi henriksson sarkomaa heikkinen haatainen sitten

arvoisa puhemies olen samaa mieltä edustaja eestilän kanssa siitä että kaikki ikäihmiset eivät halua asua yksin kotona itsekin tiedän monta ikäihmistä jotka haluaisivat yhteisökotiin koska heillä on niin paljon avuntarvetta mutta kun niitä ei ole riittävästi

näitä niin paljon kaivattuja ja tarvittavia yhteisökoteja

on erittäin tärkeätä että kuntien valtionosuudet ensi vuonna nousevat niin kuin ministeri rehula totesi viime kaudella niitä leikattiin likipitäen joka vuosi ja se näkyi silloin kuntien velat kasvoivat verot kiristyivät irtisanomisia oli ja palvelut heikkenivät tästä johtuen ja eriarvoisuuskin varmasti kasvoi nyt näin ei käy koska hallitus on ottanut tämän varteen ja ja lisää valtionosuuksia se merkitsee sitä että nyt ei ole otsikoita että veroprosenttia nostettaisiin tai tai lomauteltaisiin toisaalta esimerkiksi mistä tässä puhuttiin lapsiperheiden sairaiden työttömien ja niin edelleen palvelut voidaan turvata kun kuntatalous on kunnossa se on äärettömän tärkeä osa tätä kokonaisuutta

viime hallituskaudella tehtiin myös sellainen muutos että jokainen joka syyllistyy nyt rikokseen joutuu myös maksamaan rikosuhrimaksun ja tällä rikosuhrimaksulla maksetaan ja pidetään yllä myös muun muassa rikosuhripäivystystä olen kiitollinen siitä että hallitus nyt tätä panostamista muun muassa turvakoteihin ja ja toivon myös että rikosuhripäivystys pysyy vähintään samalla tasolla kuin aikaisemmin mutta mitä tulee tähän omaishoitoon niin sekin on hyvä asia että nyt panostetaan omaishoitoon tiedetään että kuitenkin tilanne tänä päivänä on erilainen eri kunnissa jossakin kunnassa henkilö voi päästä omaishoitajaksi toisella kriteerillä kuin toisessa kunnassa me tarvitsisimme yhtenäisen systeemin joka olisi oikeudenmukainen jokaiselle suomalaiselle ja

sitä tehdään

pidä kiinni hoitojärjestelmään eduskunta on lisännyt nyt kuusi kertaa rahaa se on ollut selvä merkki siitä että hallituksen pitää sisällyttää nuo rahat seuraavaan budjettiesitykseen tässä on hieman ollut jo kansalaistottelemattomuutta ministerien taholta kun ei tätä viestiä ole otettu eduskunnasta ja toivon että se koppi nyt otetaan vanhustenhuollosta haluan todeta sen että on selvä haaste että meillä on paljon ikäihmisiä jotka ovat kotona ja ovat huolissaan siitä että he eivät pääse kotoansa esimerkiksi yhteisökotiin selvää on että hallituksen keskeinen tavoite on on tehdä sellaista politiikkaa että olisi oikeasti saavutettavissa olevia vaihtoehtoja eli kotona asumisen haluttaessa pitää olla ensisijaista mutta muita vaihtoehtoja pitää

kommentoida tätä hoitajamitoitusasiaa jos minä oikein ymmärsin hallitus linjasi niin että tuo hoitajamitoitus tulevaisuudessa on nolla pilkku viisi viiva nolla pilkku neljä ja että sitä ei suoraan laskettu nolla pilkku neljään vaan tässä

siirrettiin sinne lähemmäksi sitä hoitotapahtumaa mutta mikä on erittäin tärkeä asia tämä hallitus haluaa mahdollistaa että mahdollistaa että hoiva avustajat tulevat hoitoyhteisöihin muutaman vuoden olen vanhusten sairaanhoitajana ja myös osastonhoitajana työskennellyt ja suurin ongelma minulla oli se että en meinannut saada koulutettua henkilökuntaa sairaanhoitajia töihin meillä on kolmekymmentätuhatta sairaanhoitajaa jopa kokonaan sairaanhoidon ulkopuolella mutta hyvin harva haluaa tulla vanhustenhoivaan koska se mielletään niin raskaaksi sen takia on valtavan tärkeää että me saamme riittävästi henkilökuntaa ja myös näitä hoiva avustajia jotta myös sairaanhoitajat kokevat tuon työn mielekkääksi vanhustenhoivassa

arvoisa puhemies on todellakin hyvä että pidä kiinni järjestelmään päihdeäitien kuntoutukseen on eduskunta nyt suuntaamassa rahat edelleen siinä on hyvät tulokset ja samoin se on hieno asia että turvakotien rahoitus edellisen hallituksen toimesta saatiin pysyväksi ja se jatkuu mutta sitten tähän isoon kokonaisuuteen kyllä tämän budjetin lopputulos on se että niin lapsiperheet vanhukset kuin sairaat ne jotka ovat heikommassa asemassa ja ne jotka pystyvät kaikkein vähiten itseään puolustamaan joutuvat tässä nyt kärsimään ja todella tiukille valiokunnassa oli kuultavana professori juho saari joka nosti erinomaisella tavalla esille sen millä tiellä helposti ollaan tähän liittyy nyt muun muassa tämä maksukysymyskin eli meillä ovat terveyserot kasvaneet vaikka tämä hyvinvointiyhteiskunta on laajentunut ja tässä tilanteessa me nostamme sitä kynnystä sinne hoitoon pääsyyn ja hakeutumiseen tämä on todella vakava asia kysyisin ministereiltä millä keinoilla te aiotte seurata nyt tätä ettei tämä johda siihen että ne jotka tätä hoitoa ja hoivaa ja palvelua tarvitsevat

nämä ihmiset tarvitsevat sen että me yhteisvastuullisesti turvaamme sen hoitoonpääsyn

arvoisa puhemies oletan onko näin että keskustelu päättyy elikkä nyt sitten kiitän kaikkia keskusteluun osallistuneita erittäin hyvistä kommenteista ja tosiaan kyllä niihin tarttunut omalta osaltani ja ja itse koen että että oli erittäin hyvä keskustelu ja hyviä huomioita täältä nousi esiin mutta nyt oikeastaan kolmeen asiaan tässä vielä lopuksi vielä vastaan yksi oli tämä perustulokokeilu se on selvityksessä ja siellä arvioidaan ja punnitaan nyt niitä eri vaihtoehtoja siitä tiedotamme heti lisää kun kun siitä on enemmän tiedotettavaa

olen sanonut että teen kaiken sen mihin stmssä sosiaali ja terveysministerinä pystyn että heidän tilannettaan ehdottomasti parannetaan ja heille turvataan sitten ovat he entisiä nykyisiä tai tulevia rauhanturvaajia se että

jos he tarvitsevat tukitoimia hoitoa hoivaa sen jälkeen kun he palaavat suomeen heille se myöskin mahdollistetaan kolmas asia josta oikeastaan en sano että se minua ilahdutti että se nousi keskustelussa esiin oli nimenomaan tämä lähisuhdeväkivalta olen vilpittömän iloinen että täällä se muutamassa puheenvuorossa tuli esiin olen vilpittömän iloinen siitä että suomi on sitoutunut istanbulin sopimukseen ja näen että meillä on valtavasti tekemistä vielä siinä että me varmasti pääsemme siihen mihin sillä pyritään oma henkilökohtainen toive on se että myös eu tasolla tähän istanbulin sopimukseen sitouduttaisiin niin että se ei ole niin sanotusti vain yksittäisten maiden maiden vastuulla vaan että meillä koko eu tavallaan sitoutuu sitä sopimusta noudattamaan lähisuhdeväkivalta on vaiettu aihe se on tabu se se on oikeastaan yksi pahimmista ihmisoikeusrikkomuksista loukkauksista mitä voi olla kohdistuu se mieheen naiseen minkä ikäiseen ihmiseen tahansa mutta se voi olla niin moninaista niin raadollista ja jättää niin pysyvät jäljet että niiden korjaaminen voi olla äärettömän vaikeaa ja jos me emme siihen tartu vakavasti se ei ole vain sitä että meillä on turvakotipaikkoja vaan se on paljon paljon muutakin yksi mistä vielä lopuksi sanon yksi ryhmä josta olen itse erityisen huolissani ovat maahanmuuttajanaiset

näen että meidän pitää pystyä myöskin tulevaisuudessa vastaamaan kiitoksia kaikille

arvoisa rouva puhemies kyllähän näkemyseroista huolimatta aina keskustelua kannattaa käydä mutta keskustelun hedelmällisyys on on aavistuksen verran ainakin siitä kiinni yritämmekö me edes kuunnella toinen toisiamme ja toinen toistemme sanomaa ja viestiä vai sukellammeko me johonkin kohtaan jolla ei ole aiheen kanssa välttämättä mitään tekemistä mutta arvoisa rouva puhemies tämä omaishoidon kehittäminen tällä vaalikaudella etsien jaksamiseen tapoja etsien keinoja uudella rahalla siihen että vapaapäivät tulee pidettyä saadaan omaishoitajuuden voisiko sanoa houkuttelevuutta parannettua joka tapauksessa omaishoitajan asemaa kehitettyä kyllä tässä nyt aavistuksen sellainenkin värinä se onkin nyt jotenkin kielteinen asia toivottavasti niin ei ole ja toivottavasti ymmärrykseni oli käytetyistä puheenvuoroista väärä toisekseen näiltä osin niin tämä hallitus kuin edellinen hallituskin on linjannut lähtien omaishoidon kehittämisohjelmasta joka on peruja viime vaalikaudelta se on olemassa siihen suuntaan mennään toisekseen peruja on myös selkeästi määrärahojen vähentäminen laitoshoidosta summa muistaakseni on vuositasolla kaksisataaseitsemänkymmentä miljoonaa euroa se yksi taakka jota tässä tehtävässä kannan ja jonka koetan tehdä sen sen mukaan kuin voimani riittävät meidän on etsittävä niitä tapoja joilla omaishoitajuutta saadaan uudelle tasolle sitten kysymys siitä siirretäänkö kelalle tässä ollaan nyt tällä vaalikaudella tekemässä ratkaisua missä omaishoidon tuen maksatus siirretään viisitoista kautta kahdeksantoista alueelle se on nyt se ratkaisu jota tässä ollaan tekemässä se tulee merkittävällä tavalla yhtenäistämään näitä näitä kriteereitä sitten täällä vaadittiin lainsäädännön sukupuolivaikutusten arviointia ja edustaja totesi että seitsemänkymmentäkuusi prosenttia on naisia kyseinen edustaja varmastikin kertoo sitten täsmällisemmin mitä tällä sukupuolivaikutusten arvioinnilla hän tarkoittaa koska jos lähtötilanne on se että meillä on yksi neljästä omaishoitajasta miehiä ja kolme neljästä naisia niin siinä on jo aika perustavaa laatua oleva sukupuolivaikutusten arviointi koska useinhan on kysymys puolisosta läheisestä omasta lapsesta omasta vanhemmasta on sillä vaikutusta jo kumpaa sukupuolta se hoidettava on sitten tämä eriarvoisuus meillä on vahva kunnallinen itsehallinto johon viime vaalikaudella esimerkiksi sote laki törmäsi ja täällä on nyt perätty sitä huolehtivatko ministerit ja ministeriö kuntalaisten ihmisten yhdenvertaisuudesta ettei maksujen osalta saateta eriarvoiseen asemaan se on sitä kunnallista itsehallintoa että eduskunta ja hallitus säätävät lakeja antavat asetuksia joita sitten kunnat soveltavat parhaan kykynsä ja osaamisensa mukaisesti arvoisa rouva puhemies kiitoksia mahdollisuudesta osallistua

kumpi ministereistä aloittaa ministeri rehn olkaa hyvä

arvoisa puhemies hallitus joutui laatimaan ensimmäisen talousarvioesityksensä hyvin vaikeassa talous ja työllisyystilanteessa jossa me kansakuntana tarvitsemme kykyä ja tahtoa uudistua kansantaloutemme on supistunut jo monta vuotta peräjälkeen ja kuluvana vuonna kasvu jää hyvin vaimeaksi joten saamamme perintö on yhtä raskas kuin tie on kivinen näköpiirissä ei ole mitään pikavoittoja nykyinen anhiton tilanteemme korjautuisi yhdessä yössä meidän onkin nyt yhdistettävä voimamme uudistuttava ja nostettava suomi jälleen pärjäämisen tielle hallituksella on kokonaisvastuu tehdä ja tukea ratkaisuja joilla suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä saadaan parannettua hallitus ei voi olla sivustakatsojana kun vientimme ei vedä ja yrityksemme joutuvat antamaan aivan liikaa tasoitusta kansainvälisille kilpailijoilleen meidän on korjattava kustannuskilpailukykyämme ripeästi muuten yrityksemme eivät tule pärjäämään edelleen kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa ponnistelut yhteiskuntasopimuksen saavuttamiseksi eivät ole toistaiseksi johtaneet toivottuihin tuloksiin pidämme silti osaltamme ovea auki sille että työmarkkinajärjestöt suostuisivat palaamaan neuvottelupöytään ja pääsemään keskenään sopimukseen jolla esitetty lakipaketti korvataan paremmalla ratkaisulla ja saavutetaan hallituksen asettama tavoite tavoite kilpailukyvyn korjaamiseksi me tarvitsemme palkkamalttia palkanmuodostuksen sitomista tuottavuuskehitykseen suomen mallilla sekä päätöksiä paikallisen sopimisen edistämiseksi ja henkilöstön aseman vahvistamiseksi yritysten päätöksenteossa tätä viimeksi mainittua siis paikallista sopimista ja henkilöstön asemaa valmistelemme kolmikantaisessa työryhmässä joka asetettiin viime viikolla nyt jos koskaan kaikkien tahojen on katsottava asioita laajakantoisesti ja kansallisesta näkökulmasta tätä talousarvioesitystä on valmisteltu tilanteessa jossa lähtökohtana on julkisen talouden heikko tila kovin heikko tila julkisyhteisöjen alijäämä on yli kolme prosenttia ja valtiona olemme velkaantuneet kiihtyvällä tahdilla vastuullisina päättäjinä meidän pitää pystyä pysäyttämään tämä kierre ja sen takia on tehtävä välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia samanaikaisesti kun sopeutamme valtion rahoittamaa toimintaa olemme huolellisesti joutuneet valitsemaan ne kohteet joihin panostamme lisää hallitusohjelman mukaisesti hallitus kohdentaa kärkihankkeisiin kestävää kasvua investointeja tukeviin kärkihankkeisiin kolmen vuoden aikana yhteensä yhden pilkku kuuden miljardin euron lisäykset joista lähes neljännes kulkee työ ja elinkeinoministeriön pääluokan kautta lisäksi olemassa olevia panoksia on kohdennettava uudelleen nimenomaan kestävän kasvun näkökulmasta johtamani ministeriön ja sen konsernin toimijoiden vastuulle kuuluvat niin kestävän kasvun edellytysten luominen kuin työllisyyden hoitaminen me keskitymme voimakkaasti tukemaan elinkeinorakenteen uudistamista lisärahoitusta ohjaamme neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa cleantech ja biotalousalan ratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukemiseen viennin ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi käynnistämme team finland kasvuohjelmat ja lisäämme finpron rahoitusta ja olen iloinen siitä kiitollinen siitä että kuten edustaja puheenjohtaja kauko juhantalo kuvasi valtiovarainvaliokunta on mietinnössään tukenut valittua linjaa vienninedistämisen ja yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi ja toivon tietysti että koko eduskunta voisi näin tehdä arvoisa puhemies tässä tiivis katsaus vastuullani oleviin budjettiasioihin suomi nousee vain uudistuksilla investoinneilla ja kestävällä

arvoisa puhemies olemme laatineet ensi vuoden talousarviota talouden toimintaympäristössä josta ei todellakaan puutu haasteita lähihistoriassa heikkoa talouskasvun vuotta on seurannut aina heikko talouskasvun vuosi ja valitettavasti historia toistaa jälleen itseään kansantaloutemme on sukeltanut edellisvuosina kun bruttokansantuotteen kehitys on jäänyt negatiiviseksi tälle vuodelle ennustetaan hivenen positiivisempaa positiivisempaa virettä mutta käytännössä liikutaan nollakasvun tuntumassa tulevat vuodet näyttäytyvät ennusteissa plusmerkkisinä mutta edessämme on monta monituista maltillisen talouskasvun vuotta mitään hokkuspokkustaikatemppuja ei siten ole odotettavissa vaan kovaa työtä jotta saamme suomen jälleen nousuun heikko talouskehitys tuo mukanaan vaatimattoman työllisyyskehityksen viime vuonna työttömyysaste kohosi kahdeksaan pilkku seitsemään prosenttiin ja kuluva vuosi jälleen synkkä aivan liian monien yt uutisten sävyttämä näyttää siltä että vuonna kaksituhattaviisitoista työttömyysaste saavuttaa huippunsa yhdeksän pilkku kuusi prosenttia jonka jälkeen kehitys jatkuu ensi vuodesta lähtien toivottavasti positiivisempaan suuntaan valtiovarainministeriön arvio vuoden kuusitoista työttömyysasteeksi on yhdeksän pilkku neljä prosenttia meidän on kyettävä tekemään kaikkemme että työllisyyskehitystä saataisiin ennusteita nopeammin positiiviseen suuntaan minä ainakin lupaan sen tehdä kaikkeni lyhyesti tämän hetken tilanteesta lokakuun lopussa te toimistoissa oli kolmesataakolmekymmentäseitsemäntuhattaseitsemänsataa työtöntä työnhakijaa se on enemmän kuin vuosi sitten olemme eduskunnassa useaan otteeseen puhuneet nuorista pitkäaikaistyöttömistä yli viisikymmentä vuotiaista työttömistä työnhakijoista tällä hetkellä tilanne on se että nuoria alle kaksikymmentäviisi vuotiaita työttömiä työnhakijoita on neljäkymmentäkolmetuhattaneljäsataa joka on kaksituhatta nuorta enemmän kuin vuosi sitten yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita on satakolmetoistatuhatta joka on yhdeksäntoistatuhattaseitsemänsataa henkilöä enemmän kuin vuosi sitten yli viisikymmentä vuotiaita on työttömänä satakaksikymmentäkuusituhattakuusisataa joka on enemmän kuin vuosi sitten nämä luvut ovat niin suuria että kyllä tässä on raskas perintö annettu hoidettavaksi kun tämän työllisyystilanteen yhdistää siihen tosiasiaan että meidän on saatettava maamme julkinen talous kestävälle pohjalle rakenteellisin uudistuksin ja välttämättömiä sopeutustoimia tehden niin tässä riittää kyllä tekemistä niukkenevien resurssien aikana meidän on aivan välttämätöntä siirtää työllisyyden hoidon painopistettä passiivisista toimenpiteistä aktiivitoimenpiteisiin lisäksi tarvitsemme uudistuksia vanhat eväät on syöty hyvänä esimerkkinä muun muassa paikallisen sopimisen kehittäminen osalta tavoitteenamme on tuoda hallituksen esitys eduskuntaan ensi keväänä työllisyysasioiden lisäksi keskeinen vastuullani oleva kokonaisuus on kotouttaminen me kaikki tunnemme tilanteen hyvin tulijoiden määrä on kasvanut hurjalla tahdilla ja meidän on pitänyt reagoida nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen entiset ja tutut kotouttamistoimet eivät nykytilanteessa riitä vaikka olemme esittäneet työ ja elinkeinoministeriön pääluokkaan kuntien kotouttamiskorvauksiin ensi vuodelle merkittävää kuudenkymmenenseitsemän miljoonan euron lisäystä niin ennen kaikkea meidän on on otettava kotouttamisessa käyttöön uudenlaisia ja kustannustehokkaita toimintatapoja

yhteistyö alueiden kuntien työnantajien ja kumppanien kanssa maahanmuuttajien aktivoinnin on oltava nopeaa se on tärkeää myös siksi että siten voimme säästää veronmaksajien kustannuksia ja myös ehkäistä radikalisoitumista nopeuden lisäksi avainsanoja ovat aktiivisuus ja vastikkeellisuus arvoisa puhemies tässä keskeisimpiä kokonaisuuksia vastuullani olevista talousarvioasioista

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattiin varaamaan minuutin mittaisen puheenvuoron painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

miellyttävää kuulla että ministeri sanoi että tekee kaikkensa sen eteen että työllisyys paranisi ennusteita nopeammin iso riski kuitenkin on siinä että näin ei käy koska ne toimet joita hallituksella on joita se on suunnitellut johtavat siihen että työttömyys todennäköisesti nousee kotimarkkinoiden hyytyessä ja lähtee vasta sitten ehkä paranemaan kun vienti lähtisi vetämään näiden toimien jälkeen mutta jos katsoo tätä työvoimapolitiikan kokonaisuutta niin iso riski on siinä että me menetämme suuren joukon osaavaa työvoimaa rakennetyöttömyydelle ja pitkittyvälle työttömyydelle

pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa koko ajan kysyisinkin kun olette suhtautuneet myötämielisesti siihen että passiivista rahaa käytettäisiin aktiivisesti niin voisiko ajatella että tuo uusi malli otettaisiin käyttöön jo kesken vuoden koska yksinkertaisesti niillä rahoilla mitä ensi vuodelle on varattu tilanne johtaa siihen että meillä pitkäaikaistyöttömyys kasvaa roimasti ja nuorisotyöttömyys kasvaa roimasti koska nuorisotakuun nimenomaan työttömille nuorille tarkoitetut tukirahat on vedetty nollaan

rouva puhemies työ ja elinkeinoministeriöllä on edessään iso urakka selkeyttäessään tulkintaa sivutoimisen ja päätoimisen yrittäjyyden välillä tähänastisten itsensä työllistäjien osalta jotka eivät oikein selkeästi ole kumpaakaan koska laki tulee voimaan nopeasti jo vuodenvaihteessa ja tilanne on monelle hyvin epäselvä kysyn voisiko temille antaa ohjeistuksen laatimiseen riittävästi aikaa ja ohjeistaa tulkitsemaan erilaiset keikkatöitä tekevät työntekijän hyväksi sivutoimisiksi eikä päätoimisiksi yrittäjiksi siihen asti kunnes ohjeistus on valmiina ja myös etukäteen keikkatöitä tekevien tarkistettavissa tämä takaisi työrauhan sekä virkamiehille että niille tuhansille keikkatyöläisille jotka eivät tietämättä tai tuntematta ohjeistusta muuten uskalla ottaa työtehtäviä vastaan epäselvässä tilanteessa vuodenvaihteen jälkeen

arvoisa puhemies tämän syksyn aikana on käyty paljon keskustelua työllisyyspolitiikasta ja sen tärkeydestä erityisesti tällaisena aikana kun työttömyys on kovassa kasvussa hallitus on toistuvasti sanonut haluavansa panostaa työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuuteen mitä minä sinänsä pidän erittäin kannatettavana ja hyvänä linjauksena tutkimuskirjallisuuden valossa kaikista vaikuttavimpia työllistämistoimenpiteitä on nimenomaan palkkatuettu työ myöskin erilaiset työllistämissetelit tämä nuorille suunnattu sanssi kortti on ollut juuri tällainen työllistämisseteli eli juuri tällainen vaikuttava työllistämistukimuoto mutta ensi vuonna hallitus on nyt lopettamassa tämän sanssi kortin rahoituksen kokonaan haluaisin nyt kysyä ministeri lindströmiltä miten te aiotte käytännössä edistää sitä että me saamme painopisteen tässä työllistämispolitiikassa siirrettyä nimenomaan näihin vaikuttaviin työllistämistoimiin

arvoisa puhemies pitkäaikaistyöttömyys on todella kasvanut nopeasti ja nyt olisi syytä tehdä pikaisesti toimenpiteitä eri puolilla suomea on saatu hyviä kokemuksia nyt päättyvissä kuntakokeiluissa joissa työllistyminen on on siirretty kuntien vastuulle nyt olisi tärkeää että nämä hyvät käytännöt eivät pääsisi lopahtamaan kuntakokeiluhan loppuu tämän vuoden lopussa sillä niiden uudelleenkäynnistäminen olisi todella vaikeaa näiden kuntakokeilujen loppuraporteissa on selkeitä suosituksia esimerkiksi uudelle kokeilulainsäädännölle jonka avulla voitaisiin viedä eteenpäin näitä kuntakokeilun hyviä tuloksia esimerkiksi pohjois karjalassa tiedän olevan monta kuntaa joissa oltaisiin valmiita pilotoimaan tällaista uutta kokeilulainsäädäntöä ja tiedän että asiaa ministeriössä pohditaan miten valmistelu etenee tässä asiassa

värderade ministrar pidän erinomaisena hallitusohjelman mainintaa siitä että osaaminen on koottava kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi esimerkiksi vaasassa sijaitsevan pohjois euroopan johtavan energia ja cleantech keskittymän veturit päättävät lähteä vaasasta ja helsingistä on seuraava osoite kiina intia tai brasilia ei mikään muu suomen kaupunki vaikka viime kaudella käynnistetyn niin sanotun inka ohjelman rahalliset panostukset eivät olleet promilleakaan yritysten liikevaihdosta oli ohjelma kuitenkin omiaan entisestään lisäämään tiivistä ja hyvää yhteistyötä vientiyritysten korkeakoulujen sekä julkisen sektorin välillä välillä uusia ohjelmia sekä erinäisiä kärkihankkeita suunniteltaessa toivon vilpittömästi että panostetaan sellaisille alueille ja aloille joilla teollinen jalostusarvo ja kasvaville markkinoille suuntautuva vienti ovat mahdollisimman korkealla ja joilla ennen kaikkea myös yritykset itse markkinaehtoisesti panostavat tutkimukseen ja kehitykseen täten luomme parhaiten uusia resursseja koko maamme hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi

rouva puhemies kiitos esittelyistä ja työ ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä kiitän siitä että meidän lausunnostamme otettiin huomioon huoli nuorten nuorten syrjäytymisestä ja näistä lisärahoista koskien koskien nuorten tilannetta sekä harmaasta kysyä ministeriltä tuossa sitra julkaisi muutamia päiviä sitten tiedon että suomessa saattaisi olla kolmesataakuusikymmentätuhatta piilevää työpaikkaa ja meillä on kolmesataakolmekymmentätuhatta työtöntä ja tämä maahanmuuttajien työllistämisasia jos tämä pitää yritykset katsovat että heillä voisi olla tällaisia työpaikkoja jotka eivät vain kohtaanto ongelman vuoksi löydä löydä työntekijöitä niin onko yhtään selvitetty mistä tämä luku voisi tulla onko tässä osana osana myös mukana tämä että meillä on nyt kohdennettu yksityisten

kun täällä edustaja filatov oli varmaan aiheellisesti huolissaan siitä lähtevätkö nämä työllistämistoimet riittävän nopeasti tapahtumaan ja ja työllisyys paranemaan niin minä kyllä uskon niin että jos tämä kilpailukykypaketti saadaan maaliin se antaa heti sen signaalin että suomeen kannattaa investoida ja

usko palautuu siihen että suomalaisen työn kilpailukyky on kunnossa

siihen päästäisiin sillä että työmarkkinajärjestöt löytäisivät kokonaisratkaisun jossa nämä molemmat asiat asiat hoidetaan haluankin edelleen vedota että sellainen ratkaisu nopeasti saadaan kysyn myös työministeriltä kun hallitusohjelman mukaisesti on tarkoitus tässä vaikeimmin työllistyvien työllistyvien asiassa kokeilla sitä vaihtoehtoa että että työssäkäyntialueittain niitä kunnissa hoidettaisiin niin missä vaiheessa liikkeelle

edustaja satonen tässä sanoi että uskoo kilpailukykypaketin tuovan nopeasti työllisyyttä kutsuttiinpa sitä nyt sitten kilpailukykypaketiksi taikka pakkolakipaketiksi rakkaalla lapsella on monta nimeä niin kuitenkin lähes kaikki ne talousasiantuntijat jotka ovat siitä lausunnon antaneet ovat nimenomaan epäilleet että se alkuvaiheessa hyydyttää meidän kotimarkkinoita ja sitä kautta työllisyyttä jopa ministeri stubb eilen tuossa pöntössä tunnusti että siinä tapahtuu näin siinä mielessä todella toivon myös että tuo työmarkkinaratkaisu saataisiin syntymään koska uskon että se on paljon parempi vaihtoehto meidän työllisyydellemme

arvoisa rouva puhemies täällä varhemmin tuotiin esille että suomessa on erilaisia kokeiluja nuorten työllistämiseksi päijät hämeessä matkalla duuniin hanke on nuorten ja kaupungin yhteishanke jossa lähdetään tuomaan palkkatukea nuorelle annetaan oma valmentaja jonka kanssa voi pohtia omia vahvuuksia ja tunnistaa tarvittavat kehittämisalueet sillä tavalla tuetaan nuorta tavoitteelliseen toimintaan työllistymiseen kouluttautumiseen suomessa me maksamme merkittävästi työttömyydestä viisi viiva kuusi miljardia euroa tällä hetkellä missä vaiheessa työministeriössä ollaan pohtimassa sitä miten työllistämisrahoja voitaisiin käyttää vastikkeellisesti myös

puhemies hallitus on ladannut aika paljon arvovaltaa ja panoksia tämän pakkolakipaketin tai sen kokonaisuuden eteenpäin viemiseen kysyisin arvoisa ministeri rehn miten te olette arvioinut tämän pakkolakipaketin läpi mennessä jos se nyt jostain syystä menisi läpi sen vaikutuksia kotimarkkinoihin mitä se tarkoittaa taksiyrittäjille kahviloille kaupoille ja ylipäätään kotimarkkinoilla toimiville yrityksille kun ottaa huomioon sen että myöskin eläkeläisiltä ja työttömiltä leikataan merkittävästi ostovoimaa näitten hallituksen päätösten takia minäkin toivon että jossa työmarkkinajärjestöt lähtisivät neuvottelemaan pitkäaikaisesta vakauttavasta palkkaratkaisusta joka olisi melkein kaikkien talousasiantuntijoitten mukaan se paras mahdollinen vaihtoehto viedä asioita eteenpäin sitten kysyn vielä kun meillä on vaihtoehtobudjetissa erilaisia toimenpiteitä ja tämä työllistämisseteli nyt näyttää etenevän niin olisiko mahdollista ottaa tämä ensimmäisen työntekijän verovähennysoikeus käyttöön jotta saataisiin työpaikkoja syntymään nopeasti

joka koskee itsensä työllistävien työttömyysturvaa ja sen yhteydessä valiokunta teki ponnen jossa se esitti että hallitus selvittäisi sen miten uusia työn muotoja tekevät ihmiset saisivat parempaa sosiaaliturvaa että selvitettäisiin nämä aukot mutta itse asiassa tämmöinen selvityshän tehtiin viime kaudella silloin oli tämmöinen työelämän muutostrendejä tutkiva ryhmä ensin työministeriössä ja sitten stmssä ja se esitti joukon toimenpiteitä kysyisin ministeriltä tunnetteko tämän viime kaudella tehdyn hyvän selvityksen se oli kolmikantainen jatkui koko hallituskauden ja siellä tehtiin erittäin hyviä konkreettisia esityksiä itsensätyöllistäjien ja muiden muiden vastaavien aseman parantamiseksi tunnetteko tämän selvityksen ja aiotteko osaltanne viedä sitä tällä kaudella eteenpäin

arvoisa rouva puhemies tämä maa todellakin tarvitsee kasvuhaluisia ja kansainvälistymishaluisia yrityksiä kuulun siihen koulukuntaan joka uskoo että valtio ei valitse voittajia mutta uskon kuitenkin että valtion tuki alkutaipaleella on tärkeää sellaisilla aloilla joilla on

osaamista ja potentiaalia kansainvälisille markkinoille cleantech ja bioklusteri ovat tästä esimerkkejä haluaisin muistuttaa ministeri rehniä että viime vaalikaudella tehtiin terveysalan tutkimus ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia jonka varmaan tunnettekin siinä korostettiin myös lääke ja diagnostiikkasektorin osaamista ja yleisestikin koko terveysteknologiaosaamista joka mahdollistaa työpaikkojen luomisen ja vastaavasti sen että voidaan kerätä investointivirtaa myös suomeen kun valiokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota tutkimus kehitys ja innovaatiopanostusten laskuun niin kysyisin teiltä minkälaisena näette polun sille että me pääsisimme takaisin sille tasolle jolla saamme innovaatioita putkesta ulos ja niitä kaupallistettua

ministeri rehnin tavoin haluan kiinnittää vientiin huomiota suomi tarvitsee nyt pääomia ja kyllä me täällä jakaa sitten osaamme ja erityisesti tuota idän vientiä haluan painottaa ja toivon että tem toimii hyvin tehokkaasti tässä työryhmässä jossa tuumitaan juuri suomalais venäläisen kauppakamarin roolia suuresti varmasti tietää käytännössä paljon paremmin kuin finpro miten on mahdollista sekin että pietarin kaupat kyllä loistavat ulkomaisista länsimaiden viineistä ja ja konjakeista mutta eivät suomen juustoista on joku väylä jossa

panostaa ja me panostimme muutenkin venäjän vientiin hyvin paljon näissä monissa

me kuulumme tietysti lännen rintamaan ja kunnioitamme pakotteita ja monta muutakin seikkaa on siitä huolimatta enemmän kekseliäisyyttä ja enemmän rohkeutta

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja juhantalolle ja ministereille alustuksistaan on aivan oikein että hallitus pyrkii luomaan taloutta tukevia yksityissektorin työpaikkoja eikä turvaudu esimerkiksi julkisen sektorin paisuttamiseen entisestään poliittisesti helpot ratkaisut kuten velkaelvytys ja tämän suuntainen ajattelu on kokeiltu hyvin kattavasti edellisillä vaalikausilla ja ne eivät ole toimineet toivotulla tavalla ainoastaan kasvattaneet velkaa mutta eivät lisänneet työpaikkoja työttömyys tietenkin viime kädessä on talouden talouden pahin ongelma mutta se on vain oire siitä todellisesta ongelmasta mikä on taustalla silti paitsi kilpailukyvyn luominen meidän täytyy huomioida ne erityisryhmät joille työttömyys on erityisen hankala asia siis yli viisikymmentä vuotiaat kuten täällä ministeri totesi joita taisitte mainita olevan yli satanakahtenakymmenenätuhantena työttömänä ja toisaalta nuorisotyöttömät onko jotain mitä erityisesti voidaan tehdä näiden ryhmien hyväksi tämän normaalin kilpailukyvyn kasvattamisen lisäksi

puhemies panostukset vientiosuuskunta viexpon ja businessoulun toimintaan sekä lisäpanostukset vientirenkaiden toimintaan ovat välttämättömiä pakkorahoitushankkeita koska nyt jos koskaan on panostettava vientiin mutta miksi suomi ei sitten pärjää viennissä heikko kilpailukyky on vain yksi osatekijä viime kaudella tehtiin uusi linjaus että temin vienninedistämismäärärahoista yhä isompi osa keskitettiin team finlandin tämä on on ollut varmaan hyvä ratkaisu isoille yrityksille mutta tämä ei palvele mikro ja pk yrityksiä toivotulla tavalla sitten voisi myös kysyä miksi suomi laahaa perässä myös verkkokaupassa kysyisinkin miten hallitus aikoo vastata näihin haasteisiin että myös pk yritykset tulisivat osaksi vienninedistämistoimia paremmin kuin nyt ja miten voisitte korjata verkkokauppaan liittyvät logistiikkaongelmat ja mitä hallitus aikoo tehdä jotta suomalaisyritysten markkinointiosaaminen paranisi

arvoisa rouva puhemies yksi kysymys kummallekin ministerille ensinnäkin yritysrahoituksesta nythän tiedetään että suomi on varsin pankkiorientoitunut yritysrahoituksen puolella nythän teollisuussijoituksen osalta näitä määrärahoja vähennetään hallitusohjelmassa puhutaan siitä että me teemme myöskin niin sanottuja epäsymmetrisiä rahastoja houkuttelemme yksityisiä pääomasijoittajia näihin näihin rahastoihin mukaan meinataanko tämäntyylisiä asioita tehdä

rouva puhemies aina kun minä näen työministerin jossain puhumassa tvssä tai tässä salissa niin hän puhuu siitä että turvapaikanhakijoita pitäisi integroida se on hyvä tavoite ja hän sanoi myös tänään että entiset kotouttamistoimet

eivät toimi kysymys kuuluu mitä tekee hallitus hallitushan tekee toimia jotka jotka tekevät päinvastoin jotka huonontavat kotouttamista hallitus esimerkiksi kiristää perheenyhdistämistä vaikeuttaa sitä kysyn kaikilta kuka meistä

jolla motivoidaan ihmisiä kysyn vaan tavoitteet ja toimet eivät jälleen kerran pelaa yhteen

arvoisa puhemies tutkimus tuotekehitys ja innovaatioleikkaukset tällaisessa taloudellisessa tilanteessa missä meidän pitäisi saada uudistettua meidän taloutta ovat erittäin on lyhytnäköistä leikata nimenomaan elinkeinoelämää uudistavista yritystuista kun meidän pitäisi löytää uusia kasvualoja saada tuottavuutta ja kilpailukykyä tekesin avustusvaltuuksia leikataan rajusti ja tekesin arvion mukaan jää syntymättä vuosittain kaksisataa uutta tuotetta ja yli kaksisataaviisikymmentä patenttia samalla vähenevät yritysten tki panokset sillä tekes euro generoi aina kaksi euroa yksityistä tki rahaa eli nämä leikkaukset kertautuvat näillä leikkauksilla tulee varmasti olemaan negatiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja tuottavuuteen ja kilpailukykyyn pitkällä aikavälillä mutta kysyisin ministeriltä siitä kun julkisuudessa on liikkunut huhuja tekesin alueellistamisesta ovatko nämä huhut paikkansapitäviä vaarana on että rahat eivät enää suuntaudu parhaisiin hankkeisiin jos myönnetään hankkeen laadun sijaan sen sijainnin perusteella näitä avustuksia

haluaisin kiinnittää huomiota siihen miten saamme aikaan uutta kasvua ja sitä kautta uusia työpaikkoja me kaikki iloitsemme pariisin ilmastosopimuksesta ja siitä että maapallon lämpötilan nousu halutaan pysäyttää yhteen pilkku viiteen celsiusasteeseen tämä tarkoittaa meille myös mahdollisuutta metsäteollisuus on meille tärkeä ala nyt tutkimus kertoo että meidän pitäisi pystyä hyödyntämään omia metsähiilinielujamme nykyistä paremmin ja tämä tapahtuisi parhaiten esimerkiksi niin että saisimme nämä hiilivarastot pysymään mahdollisimman kauan tuotteissa ja tämä tarkoittaa silloin sitä että että voimme esimerkiksi puuperäisillä tuotteilla nanosellulla korvata terästä

arvioi että suomessa voi olla jopa kolmesataakuusikymmentätuhatta piilevää työpaikkaa sitran mukaan yrityksistä tulee jatkuvasti tietoa siitä että tekemätöntä työtä kyllä olisi olenkin iloinen että sitra aloittaa kokeilun jossa jossa nämä työpaikat sitten tuodaan julkisuuteen ja te keskusten ja kuntien tehtävänä olisi sitten löytää sopivat henkilöt noihin noihin työpaikkoihin odotan tietysti innolla mitä tästä tästä tulee ja kysyn ministereiltä erityisesti tietenkin työministeriltä eikö meillä pitäisi olla paljon enemmän sellaisia työtapoja joissa työnantaja ja työpaikkaa hakeva ihminen törmäytettäisiin kohtaannutettaisiin meillä jyväskylässä esimerkiksi on töihin palvelu joka on saanut aikaan hyviä tuloksia juuri sillä että

näille työpaikkojen hakijoille koska

arvoisa rouva puhemies edustaja yanar on totta että hallitus te saatte minut nauramaan edustaja yanar on totta että hallitus pyrkii politiikallaan tekemään suomesta vähemmän houkuttelevan kohdemaan turvapaikanhakijoille mutta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ensi vuonna kuntien kotouttamiskorvausten määrärahaan esitetään sataneljäkymmentäyksi miljoonaa euroa se on neljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna kyllä tähän

ennakkoluulottomia luodessaan kauppasuhteita suomelle erityisesti aasian suuntaan onneksi nykyisen hallitusohjelman tavoitteisiin tämä sinänsä kuuluukin erityisen suuri mahdollisuus on tämä aasian investointi ja infrastruktuuripankki aiib hirveästi infrastruktuurihankkeita tulee tämän puitteissa siksi kysynkin arvoisalta elinkeinoministeriltä miten tämä voisi tukea suomen kauppapoliittisia tavoitteita ja sitten myös meidän vientiteollisuuttamme

arvoisa puhemies sehän on niin että jos haluaa olla houkutteleva maa hyvin toimeentuleville hyvin koulutetuille niin täytyy olla houkutteleva maa kaikille ihmisille ei pidä olla rasismia eikä pidä ajatella että voisi houkutella joitain parempia ihmisiä kuin muut he kyllä valitsevat varmaan paremman maan jos on rasismia tosi paljon ruotsissa on jo vuosikausia joka viides uusista yrityksistä ollut itse asiassa maahanmuuttajataustaisen henkilön perustama kysyisinkin molemmilta ministereiltä sitä myös miten me aiomme nyt parantaa niitä mahdollisuuksia poistaa niitä esteitä joita esimerkiksi turvapaikanhakijoilla on että voisivat perustaa uusia yrityksiä olemme kuulleet sellaisista esimerkeistä että kun turvapaikanhakijat olisivat halunneet leipoa ja ja myydä leipää niin koska heillä ei ole hygieniapasseja se ei ollut edes pienessä mittakaavassa mahdollista

tarkoitus että normin purut koskevat myöskin näitä aloja syrjintä ja ja rasismi ovat toinen este työmarkkinoilla voisiko hallitus ajatella että anonyymit rekrytoinnit voisivat tulla ainakin

puhemies on hienoa että täällä puhutaan myös kotoutumisesta ja tiedän että tilanne on tällä hetkellä erilainen kuin kuin edellisinä vuosina hyviä käytäntöjä pitää ehdottomasti luoda ja ja tehdä lisää itse asiassa edustaja biaudet osui naulan kantaan ja se on maahanmuuttajien työllistyminen työ on paras kotouttaja on totta että turvapaikanhakijat tarvitsevat myös toimintaa tällä hetkellä kun he ovat vastaanottokeskuksissa mutta kysyisin ministeriltä vielä tarkemmin mitä tämä vastikkeellinen työ tarkoittaa ja kuinka kauan se kestää

jos tämän vielä tarkennatte mutta sitten toivon vastauksia myös tähän isompaan ja laajempaan asiaan eli maahanmuuttajien työllistymiseen ylipäänsä valitettavasti edelleen maahanmuuttajien työllistymisaste on alhaisempi miten me siihen saamme muutoksia juuri näillä perusteluilla

arvoisa puhemies tässä edustaja razmyar ja varsinkin edustaja yanar tulkintani mukaan viittasivat siihen että sosiaaliturvan työehtojen ja työharjoittelun muokkaamiseen liittyvät keinot ovat jotenkin vääriä ja pitää uskoa siihen että kunhan karenssiaikoja kevennetään ja esimerkiksi kun on lupa mennä töihin lupa perustaa yritys se on se ratkaisu mutta toivoisin että tässä salissa nyt oltaisiin sen verran rehellisiä itsellemme

oleskeluluvan saajaa saajaa maahanmuuttajaa aidosti työllistyy normaalityöehdoilla seuraavan kolmen vuoden aikana kielitaidottomia huonosti koulutettuja ihmisiä täällä ministeri lindström kaksi kuukautta sitten lähetekeskustelussa sanoi että hän on valmis tekemään kaikkensa jotta käännetään jokainen kivi että löydetään ne tavat joilla nämä ihmiset löytävät toimeen ja töihin nyt on mennyt kolme kuukautta tilanne on päällä kysynkin ministeriltä miten te kiteytätte nyt sen vastauksen millä tavalla räätälöidään jos ei työehtoja työharjoittelua muutetaan työkokeilulakia niin että se on mahdollinen ensimmäistä kertaa suomen työmarkkinoille tuleville ja mahdollistetaan se että aina kannattaa maahanmuuttajan tehdä työtä ja hän myös saa työporukan ympärilleen muuten tämä peli on menetetty jos ollaan kolme vuotta neljän seinän sisällä

arvoisa rouva puhemies

ensi vuoden talousarviossa ehdotetaan määrärahoja yhteensä kaksi pilkku yhdeksän miljardia vähennystä siinä on miljoonaa euroa tämä vähennys on merkittävä mutta uskon siihen että kun kärkihankkeisiin panostetaan yli miljardi euroa se tuo mahdollisuudet sitten sitten meidän työllisyyden ja yrityselämän parantumiselle kiitokset kauppa ja teollisuusjaostolle ja sen puheenjohtaja juhantalolle viennin edistämiseen liittyvistä panostuksista viexpo saa lisää määrärahoja ja se tarjoaa nimenomaan pienille ja keskisuurille yrityksille kansainvälistymistä edistäviä palveluja myöskin näitten kärkihankkeiden osalta team finlandin verkoston vahvistaminen ja cleantech ratkaisujen vauhdittaminen ovat keskeisiä asioita joiden kautta työllisyys ja talous voivat parantua

puhemies ministereille kiitos esittelystä tässä salissahan aina pitää puhua totta antavat uskoa tulevaisuuteen meillä on kaksi erittäin tärkeätä asiaa työllisyyden kannalta mitä meidän pitää tässä maassa tehdä toinen niistä on kotimaiset toimet joilla työllisyyttä parannetaan jotka sisältyvät nimenomaan toinen asia on se kilpailukyky viennin viennin edistämiseksi suomen talouden ja työllisyyden tuleva kehitys on kiinni hyvin pitkälle näistä kahdesta tekijästä tilastotutkija timo aron mukaan biotaloudesta on kadonnut suomessa seitsemänkymmentäkaksituhatta työpaikkaa tällä vuosituhannella ja se kertoo siitä että meillä on tarve tehdä myös kotimaassa luvituksen suhteen ja näin päin pois viennin kilpailukyvyn edistämiseen tarvitaan ne toimet jotka hallitus aikoo tehdä jos tätä yhteiskuntasopimusta ei tehdä ministeriltä olisin kysynyt onko nämä kotimaiset toimet nyt eri hallinnonaloilla sillä tavalla nivottu yhteen että esimerkiksi tätä luvitusta

rouva puhemies kysyisin ministeri lindströmiltä antakaa minulle ja kansalaisille selkeä semmoinen rautalankamalli siitä kuinka hallitus parantaa kilpailukykyä viennin avulla jos se saattaa sairaat ihmiset töihin sitten lyhentää loma aikoja leikkaa lomarahoja nostaa asiakasmaksuja ja nostaa niin päivähoitomaksuja kuin myös sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksuja ja ja vaikuttaa sitä kautta kansalaisten pienituloisten ostovoimaan eikö meidän tulisi toimia juuri päinvastoin elikkä parantaa ihmisten työkykyä työhyvinvointia osaamista jaksamista ja sitä kautta vahvistaa myös ihmisten toimeentuloa ja sitä kautta myös ostovoimaa mikä on tämä hallituksen logiikka tähän kilpailukykyyn ja työllisyyden vahvistamiseen tämä ei jostakin syystä minulle aukea eikä se ole myöskään auennut monelle muullekaan kansalaiselle

arvoisa rouva puhemies olen tässä salissa aiemminkin puhunut siitä että työpaikkaa ei synny jos työllistäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa mutta on myös toinen asia joka vaikuttaa työllistämiseen olisin ongelma teidän puolueellenne

työllistämiseen vaikuttavat myös työllistämiseen liittyvät riskit onko hallitus huomannut että suuressa yrityksessä työllistäminen on enemmänkin luku ajatellaan että tässä on paikka johon voidaan työllistää tarvitaan työntekijä mutta pienessä yrityksessä ajatellaan paljon enemmän sitä ihmisten välistä kemiaa ja siihen liittyvää riskiä oletteko ajatelleet että olisi mahdollista esimerkiksi muuttaa työehtosopimuksia sen mukaan minkä kokoinen yritys on

arvoisa rouva puhemies kuuntelin tuossa hyvää puheenvuoroa juuri pienyrittäjien puolesta olen monesti sitä asiaa ajatellutkin ja he ovat olleet minuunkin yhteydessä että se ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tai toisenkin työntekijän palkkaaminen on suuri riski on myöskin tämä henkilökemioiden tilanne ja muutenkin on paljon vaikeampaa onneksi nyt näihin vanhemmuuden rahoihin tuli tämä kaksituhattaviisisataa euroa mikä tietysti helpottaa sitä itse asiassa pyysin tämän puheenvuoron sitä varten kun edustaja yanar sanoi että että kotouttamiseen ei nyt juurikaan panosteta yanarin kannattaisi lukea tämä kohta seitsemännellä täällä on hirveän paljon hyviä toimenpiteitä mitä hallitus tekee kotouttamisen eteen että tähän kannattaa kannattaa tutustua jos ei kannata sitten todeta ettei mitään tehdä mutta on mainiota täällä takapenkissä kun täällä ei kyllä omaa ääntänsä kuule edustaja yanar pitää saada varmasti tänne yleispuhemieheksi kun hän pitää täällä jatkuvaa

puhemies

on monta kertaa nostettu esille näitten pakkolakikeskustelujen yhteydessä että hallitus hallitus on tehnyt itsensä osalliseksi tässä prosessissa osapuoleksi ja se on varmasti vaikuttanut tähän työmarkkinoitten ilmapiiriin ja siihen onko mahdollista saada tätä yhteiskunnan kannalta tärkeätä palkkaratkaisua matalalla tasolla pitkäksi aikaa tehtyä minä kysyn tähän kokonaisuuteen liittyen mitä suunnitelmia hallituksella on siltä varalta jos ei synny siis tämmöistä laajamittaista työmarkkinaratkaisua pitkää matalapalkkaratkaisua ja jos ette saa pakkolakia läpi eduskunnassa sen vaihtoehtona mitä sen jälkeen tapahtuu kasvulle ja työllisyydelle mitä vaihtoehtoja teillä on mietittynä tähän kokonaisuuteen teidän vaihtoehtonne tällä hetkellä on kolmas vaihtoehto ikään kuin se alkuperäinen yhden pilkku viiden miljardin lisäleikkaukset mutta sehän johtaa siihen että kasvu entisestään hyytyy ja työttömyyttä tulee lisää siis kysyn sitä olen kysynyt pääministeriltä en ole saanut vastausta ja toivon että ministeri rehn teillä on rohkeutta nyt vastata tähän

hallituksen toimissa uuden yrittäjyyden luominen on keskeisessä asemassa nykyään ympäri maata sijaitsee yrityshautomoja joissa startup yritykset saavat apua yrityksen alkutaipaleelle ja yrittäjät voivat verkostoitua keskenään tehokkaasti nämä toiminnot keskittyvät väestön myötä kaupunkeihin jolloin harvaan asutulla seudulla olevat yrittäjät eivät kykene näitä palveluja käyttämään kuitenkin maassamme on yhä kattavammat tietoverkot joiden kapasiteetti tulee nykyisestäänkin nousemaan kysyn arvoisalta elinkeinoministeriltä katsotteko että olisi tarkoituksenmukaista ja ja järkevää luoda digitaalinen yrityshautomopalvelu tätä palvelua käyttävä yrittäjä voisi asuinpaikasta riippumatta käyttää erilaisia asiantuntijapalveluja ja verkostoitua muiden eri puolilla maata toimivien yritysten kanssa verkkopalvelua käyttämällä tämänkaltaisia palveluja kehittämällä parantaisimme startup yrittäjien mahdollisuuksia menestyä myös muualla kuin suurimmissa kasvukeskuksissa

arvoisa rouva puhemies ministeri rehn te te olette vetovastuussa kärkihankekokonaisuudesta joka nimenomaan vastaa kilpailukyvyn vahvistamisesta ja jossa varmasti pohditaan niitä uusia työkaluja joilla suomi saataisiin uudelleen nousuun yksi kasvun moottoreista voisi olla tai pitäisi olla normien purku joka erityisesti temin osalta fiksusti tehtynä varmasti tuo dynamiikkaa suomen talouteen tiedän toki että tämä kokonaisuus kuuluu ministeri bernerille mutta eilinen päätös kauppojen aukiolon vapauttamisesta käy hyvästä esimerkistä ja näin rohkenen kysyä tätä myös teiltä eli milloin eilinen hyvä päätös saa jatkoa ja milloin pystymme taas sanomaan että normeja purkamalla saamme kilpailukykyämme hieman paremmalle

arvoisa rouva puhemies hallituksella on hyviä tavoitteita työllisyyden hoidossa passiivista työttömyyttä yritetään muuttaa aktiiviseksi työttömyyden hoidoksi ja toisaalta nuorisotakuuta yritetään kehittää yhteisötakuun suuntaan ainoa ongelma on se että rahoitus näiltä hankkeilta puuttuu rahoitusta leikataan molemmilta kovasti ja sen takia haluaisin tietää niitä keinoja miten nämä muutokset tehdään

arvoisa rouva puhemies todellakin suomen ja tämän hallituksen tärkeä tehtävä on saada vienti vetämään ilman ulkomaankaupasta tulevia tuloja tämä maa ei selviä näistä haasteista mitä meillä tällä vaalikaudella on edessämme ja tässä asiassa mielestäni venäjän kauppa on jäänyt liian vähälle huomiolle suomella on kuitenkin yhteistä maarajaa venäjän kanssa yli tuhatkolmesataa kilometriä ja tietojen mukaan pääministeri sipilä on tapaamassa venäjän presidentti medvedeviä ensi vuoden puolella ja

on sopinut aina olisin kysynyt ministeri olli rehniltä kun hänellä kuitenkin on taloussuhteita myös edellisiltä komissaariajoilta ja eun ajoilta mikä on teidän teidän suhteenne venäjän ministereihin ja kauppakumppaneihin siellä päässä nyt tarvitaan aidosti venäjän kauppaa että tämä maa saadaan nousuun tämä kauppa venäjän kanssa on jäänyt liian vähälle huomiolle

toivoisin ministeri rehn että voisitte arvioida pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksia millä aikataululla ja kuinka suuret ne mahdollisesti ovat meidän yrityksiin energiapolitiikkaan vientiin ja sitä kautta ehkä myös työllisyyteen ellette nyt pysty arvioimaan niin toivoisin että vaikka helmikuussa tulisi eduskunnalle tiedonanto tai mieluummin ehkä selonteko tästä tärkeästä asiasta ministeri lindströmiltä kysyisin kun täällä mietinnössä todetaan että oleskeluluvan saaneiden

on ollut pulaa jo vuodesta kaksituhattayhdeksän asti miten nyt voidaan ajatella kun muutaman kuukauden kuluttua meillä on

kotoutettavaa mistä heille löytyvät kuntapaikat ja miten on varauduttu siihen ettei tule mitään slummeja suuriin kaupunkeihin
myönnän tässä vaiheessa vielä neljä vastauspuheenvuoroa joiden jälkeen ministerit vastaavat viisi minuuttia molemmat ministerit erikseen ja nämä neljä henkilöä ovat kalmari edustaja jaskari edustaja paatero ja edustaja aalto edustaja kalmari olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies täytyy ensinnäkin kommentoida edustaja rinteelle kun olette hirveän huolissanne siitä mitä tapahtuu taksiyrittäjille kahviloille ja muille me olemme kans huolissamme mutta me olemme huolissamme myöskin siitä mitä tapahtuu suomalaisille vientiyrityksille teollisuudelle jotka ovat menettäneet koko ajan hintakilpailukykyä se täytyisi saada kuntoon että saadaan myöskin kotimarkkinayritykset pelaamaan oletteko te ollenkaan huolissanne suomalaisista vientiyrityksistä vai ette sitten kysymys aidosti liittyen paikalliseen sopimiseen nyt kun on puhuttu tutkimuksesta ja tutkimuksen vertailun puutteesta kun tehdään päätöksiä paikallisesta sopimisesta pitäisikö vähän verrata mitä esimerkiksi ruotsissa tai saksassa on tapahtunut kun tätä on lähdetty lisäämään kaksisataaviisikymmentätuhatta uutta työpaikkaa on syntymässä esimerkiksi ensi vuoden osalta saksaan ja merkittävä osuus liittyy hartz sopimukseen

myöskin kysymys venäjästä mitenkä on arvioitu nykyhallituksessa pakotteiden vaikutus ja milloin ne arvioidaan uudelleen eu tasolla ja mikä on suomen linja näissä kohdin koska se on se yksi kivi tällä hetkellä sinne venäjän suuntaan miten niihin suhtaudutaan me tarvitsemme lisää vientialoja me tarvitsemme cleantechiä ja biotaloutta arktista osaamista terveysteknologiaa koulutusta ja kaikkea muuta koska nyt ollaan oltu niin kuin tiedetään vahvasti puu ja metallialojen varassa mutta me me tarvitsemme tähän teollisuutta ja ja muitakin toimia

päästökauppakompensaatio niin että teollisuusyrityksillä olisi mahdollisuus toimia ja toisaalta väylämaksujen puolitus joka parantaisi niin kuin jaskari äsken täällä sanoi vientiyritysten mahdollisuutta toimia mutta sitten me tarvitsemme myöskin niitä innovaatioita ja sen takia minä olen hyvin surullinen siitä että tekesiltä viedään sata miljoonaa euroa

pahentuessa pitkäaikaistyöttömyyden pahentuessa ja myös ennen kaikkea pitkän aikavälin koulutusleikkausten kautta pahentuessa miten hallitus pyrkii saamaan vapaat työpaikat ja vapaat työntekijät kohtaamaan toisensa yhä paremmin tämä työmarkkinoiden kohtaanto ongelma on vakava ongelma kun olen työ ja elinkeinoministeriön tilastoja tutkinut

ovat puhuneet mutta nyt ensiksi vastauksia ministeri rehn vai kumpi aloittaa ministeri rehn enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies hyvät edustaja kiitoksia hyvin rakentavasta asiallisesta keskustelusta vaikka alussa tuntuikin että tämä on lähinnä työministerin kyselytunti kyllä sieltä tuli myöskin elinkeinoministerin tontille kuuluvia asioita lähden liikkeelle edustaja filatovin esittämästä näkemyksestä että hallituksen esittämät toimet kilpailukykypaketissa aiheuttaisivat kotimaisen kysynnän heikkenemistä enemmän kuin viennin vastaava parantuminen auttaisi tilanteen parantumista

tältä osin on todettava että hallitus on valinnut velkaantumisen pysäyttämisessä nimenomaan asteittaisen sopeuttamisen tien eikä äkkinäistä tietä toisin sanoen me sopeutamme julkista taloutta usean vuoden jänteellä viiden kuuden vuoden aikajänteellä yli tämän nykyisen vaalikauden sehän edellyttää tietysti vastuullista talous ja finanssipolitiikkaa myöskin seuraavalla vaalikaudella ja vältämme sitä että tekisimme liian suuria leikkauksia liian äkkinäisesti mikä vaikuttaisi kielteisesti lyhyen tähtäyksen talouden kasvuun suomessa ensi vuonna tämän budjetin nojalla tehdään sopeuttamista nettona noin miljardin verran karkeasti ottaen mikä vastaa noin prosenttia bktstä silloin kun euroalueen velkakriisin vuosina ohjelmamaat joutuivat tekemään merkittäviä sopeutustoimia portugali teki prosentin tasolla espanja ja irlanti yksi pilkku viisi viiva kahden prosentin tasolla eli nämä olivat kol min nelinkertaisia verrattuna siihen mitä suomessa tehdään tilanteessa jossa me olemme tällä hetkellä julkisen talouden alijäämän osalta yli vakaus ja kasvusopimuksen rajan ja hallituksen ensi vuoden toimenpiteet johtavat siihen että pääsemme nippa nappa juuri sen vakaus ja kasvusopimuksen alijäämätavoitteen alle eli ei äkkinäisesti vaan asteittain sopeuttaen edustaja rinne kysyi niin sanotusta pakkolakipaketista eli kilpailukykypaketista kun monet toimet siinä tarkoittavat lähinnä sitä että tarvitsemme enemmän työpanosta ja lisäämme kokonaistyöaikaa ilman palkan laskua on myönnettävä että jos siihen joudutaan niin lomarahojen osittain leikkaus heijastuisi ei valtavasti mutta pieneltä osin kansalaisten ostovoimaan samalla tämä paketti kokonaisuutena tietysti parantaisi suomen kustannuskilpailukykyä ja onkin itse asiassa empiirinen kysymys arvioida kumpi näistä vaikutuksista on on voimakkaampi mielestäni keskustelussa on jäänyt hyvin vähälle huomiolle se että meillä suomalaisessa perinteessä tämäntyyppinen kilpailukykypolitiikka on itse asiassa vallitseva tulee mieleen korpilampi vuodelta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäseitsemän jolloin suomalaisen sosialidemokratian vahvan nimen kalevi sorsan johdolla ryhdyttiin toteuttamaan elvytyspolitiikkaa joka tosiasiassa ei ollut mitään keynesiläistä elvytyspolitiikkaa vaan se oli nimenomaan kilpailukykypolitiikkaa jolla korjattiin suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä ja tänäkin päivänä me tarvitsemme tällaista kilpailukykypolitiikkaa joka nojaa siihen että yhteistyössä rakennetaan parempaa suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä tältä kannalta on ehdottomasti parempi että

työmarkkinajärjestöt saavat aikaan laajan työmarkkinaratkaisun ja koska pidän sitä edelleenkin mahdollisena en halua lähteä jossittelemaan sillä mitä tapahtuu jos tämä ei mahdollisesti toteudu

arvoisa puhemies vielä ihan lyhyesti vastaan sitten seuraavassa puheenvuorossani moniin muihin kysymyksiin muistan kun viime viikolla edustaja ville niinistö arvosteli hallitusta tiedevastaiseksi haluan näin hallituksen dosenttiyhdistyksen puolesta todeta että tämä ei pidä paikkaansa me luotamme tieteeseen ja tutkimukseen in mutta samalla on hyvin tärkeää että me pystymme parantamaan innovaatio ja tutkimusrahoituksen yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta meillä on toiseksi eniten tutkijoita henkeä kohden maailmassa israelin jälkeen mutta viime vuosina tosiasiassa meillä kansantaloutemme ja vientimme korkean teknologian osuus on merkittävästi laskenut tämäkin osaltaan kertoo siitä että meidän innovaatio ja tutkimusjärjestelmämme ei toimi hyvin ja sen takia hallitus on käynnistämässä kansainvälistä riippumatonta arviota innovaatio ja tutkimusrahoituksen vaikuttavuudesta jotta kykenemme tekemään tarvittavia korjausliikkeitä samalla viemme eteenpäin kärkihankkeiden kautta biotaloutta clean techiä puhtaita ratkaisuja terveysalaa digitalisaatiota ja tätä kautta tuemme suomen kansantalouden uudistumista ja innovatiivisuuden vahvistumista

ministeri lindström enintään viisi minuuttia

kiitos arvoisa puhemies koetan mennä tässä järjestyksessä näitä kysymyksiä alkoi minulle tulla edustaja filatov kysyi tästä aktiivisen työttömyysturvan käytöstä siis tästä uudesta mallista sen käyttöönotosta kesken vuoden se tehdään asapina siis niin pian kuin mahdollista koska me tiedämme että meillä vähenevät nämä työllisyysmäärärahat me tarvitsemme niitä uusia työkaluja ja kyllä tämä on ainakin minulla se tahto että niin pian kuin mahdollista voidaanko se ottaa käyttöön kesken vuoden minä selvitän tämän koska kyllä minäkin näitä työkaluja tarvitsen ilman muuta edustaja järvinen tästä keikkatyöstä itsensä työllistäjistä ja tästä he ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta sitä ohjeistusta valmistellaan niin sanottua rautalankamallia rautalankamallia tuolla temin puolella ja siellä hyvänä ohjenuorana on tietysti tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö jossa on kiinnitetty näihin asioihin huomiota olen antanut siis ohjeen että sen pitää olla te kysyitte voisiko se odottaa sen aikaa tämä laki että tämä ohjeistus on valmis en uskalla sellaista luvata mutta sen uskallan luvata että se ohjeistus pyritään tekemään niin selkeäksi kuin on suinkin mahdollista edustaja andersson nuorten palkkatuesta sanssi kortista ja ylipäätään tästä vaikuttavuudesta olen tosiaan aikaisemminkin todennut sen että tavannut te keskusten ely keskusten e puolen johtoa ja tämä vaikuttavuus on semmoinen sana joka on noussut jokaisessa keskustelussa esille silloin kun on puhuttu näistä toimenpiteistä liittyen työttömyyteen palkkatuki starttiraha ovat oikeasti vaikuttavia toimenpiteitä eikä niitä olla millään lailla ajamassa alas vaan nimenomaan keskitytään niihin toimenpiteisiin joilla oikeasti saadaan tuloksia

voi jäädä vähän vähemmälle tässä kiristävässä tilanteessa mutta nämä eivät kuulu siihen edustaja mäkisalo ropponen kyseli ja muutama muukin näistä kokeiluista ehkä viitaten näihin pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluihin ja sitten näihin pilotointeihin ja siihen miten nämä etenevät tämä valmisteluryhmä joka tätä työtä on tehnyt on saamassa sen työnsä nyt valmiiksi niin että heti ensi vuoden alussa me voimme sitten tehdä johtopäätöksiä siitä lähdetäänkö tätä kokeilua viemään eteenpäin siis päätöstä siitä tällainen pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilu vai ei ei olla tehty vaan ensiksi on valmisteltu tätä siinä ovat kunnat olleet mukana ja tietysti tem vetoisena se päätös tehdään heti tässä ensi vuoden alussa miten se asia etenee moni kiinnitti huomiota täällä edustaja meri edustaja paloniemi edustaja aalto omalla tavallaan tähän samaan asiaan eli näihin piilotyöpaikkoihin ja kohtaanto ongelmaan ja siihen mitä sille ollaan tekemässä yksi kärkihanke on tämä työvoimahallinnon uudistaminen ja siinä nyt ollaan päästy sen verran pitkälle että me jo tiedämme vähän sen idean ja ajatuksen mikä tässä on tavallaan se juju siihen liittyvät tietysti julkiset työvoimapalvelut mihin edustaja jaskarikin kiinnitti huomiota ne seurustelevat keskenään että me saamme sen tiedon kulkemaan joustavasti siihen liittyvät tietenkin nämä ictt ja ja siihen panostetaan tähän digitalisointiin että nämä systeemit keskustelevat keskenään tieto kulkee sekä työnantajista työn tarjoajista että työn vastaanottajista että tämä on

pelkästään tätä työvoimapalvelujen ongelmaa liittyy asuminen myös siihen liittyy tämä pendelöinti kaikki tämmöiset tämä on laaja asia nämä ovat tietysti semmoisia joita me hallituksen sisällä muittenkin ministereiden kesken joudumme sitten miettimään mitä me tässä teemme tähän liittyen huomaan että kello käy eikä hakulista näy niin että otan tämän yhden kysymyksen jonka edustaja kiljunen minulta kysyi rautalankaa mikä tämä on tämä idea minä yritän olla hyvin yksiselitteinen meiltä puuttuu erään tilastokeskuksen tilaston mukaan kolmekymmentä miljardia euroa rahaa vientituloja tästä maasta jotta me pystyisimme tämän meidän nykyisellä tasollaan se on koko tämän homman takana emmehän me sillä lailla minä en ole ainakaan ymmärtänyt että tekemällä näitä niin

leikkaamalla joltain ihmiseltä etuja tulisi vientituloja ei samaan aikaan täytyy tehdä muun muassa elinkeinopuolella toimenpiteitä tämä on talouskysymys ja siitä tässä on kysymys en tiedä vastasiko tämä tähän kysymykseen mutta näin minä tämän näen tämä gäpin takia me joudumme näitä näitä tekemään ja samaan aikaan koetetaan saada elinkeinopolitiikka toimivaksi jotta tulee niitä työpaikkoja no
niin ja sitten jatkamme vielä debattia ja ensisijaisesti tässä nyt puheenvuoroja jotka jo äsken varattiin mutta totta kai kyllä minä uskon että pitkään tätä vielä nyt jatketaan otetaan sieltä ensimmäisenä edustaja filatov

saan sanoa että edustaja filatov on työ ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja ja ja täällä perinteisesti kunnioitetaan myös niitä tehtäviä joita tässä

hallituksen logiikkaan siinä että kotimarkkinoita hyydytetään tai säästetään erityisesti julkiselta sektorilta ja sitä siirretään avoimelle sektorille niin jos katsotaan asiantuntijalausuntoja mitä tästä pakkolakipaketista tuli siellä etsittiin myös vaihtoehtoisia malleja sille miten tämän saman tempun voisi tehdä vähemmän haitallisesti siinä mielessä kannattaa ihan vakavasti miettiä niitä esityksiä mitä vaikkapa vatt tai aalto yliopisto ovat tehneet fiskaalisen devalvaation näkökulmasta tai sosiaalidemokraatit esittäneet emu puskureiden käytöstä koska se olisi vähemmän harmillinen meidän kotimarkkinoillemme mutta tärkeä asia on työnvälityksen tehokkuus olosuhteissa joissa meillä on kohtaanto ongelmaa minusta ministeriö on tehnyt oikean valinnan siinä että lisätään hieman yksityistä työnvälitystä silloin kun meidän julkinen työnvälityksemme on liian ruuhkautunut

arvoisa rouva puhemies kysymys

tulevina talvina entistä riippuvaisempi sähköntuonnista sähkön kulutushuipun ennuste tiedetään ja kotimaisen sähkön tuotantokyky on laskenut huippuhetkinä sähköä on tuotava jopa kolmentuhannenneljänsadan megawatin teholla naapurimaista pelivaraa tuotantolaitosten ja siirtoyhteyksien vikaantumiseen ei juuri ole kysyin kirjallisella kysymyksellä hiljattain mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen sähköenergian riittävyyden ja tehostaakseen vesivoiman käyttöä vastasitte sähköntuotantokapasiteetin kannattavuus ja riittävyys on yleinen eurooppalainen huoli alhainen hinta aiheuttaa kannattavuusongelmia voimalaitoksissa jotka tuottavat sähköä ilman erillisiä tuotantotukia vesivoiman lisääminen ei ollut teidän vastauksenne pohjalta ratkaisu näihin ongelmiin vastauksesta minulle

ei tullut selvää kuvaa suomen tulevaisuuden sähköntuotannon suuntaviivoista onko teillä arvoisa ministeri ministeriössä kokonaisvaltaista strategiaa olemassa näistä huoltovarmuustekijöistä myös miten tulevaisuudessa selvitään näistä

rouva puhemies suomi on todellakin useamman vuoden ollut kolmoisvajeessa ja hallitus on laittanut askelmerkit siihen että saataisiin laaja yhteiskuntasopimus tai laaja työmarkkinaratkaisu syntymään sdp on arvioinut hyvin ahkerasti tätä

tiedustelisinkin rinteen johtamalta sdpltä oletteko te täysillä ja täydellä tarmolla tukemassa tätä laajan tuloratkaisun syntymistä ette kai missään mielessä ole jarrumiehenä en ainakaan itse näinkään usko siihen tämä vaikeimmin työllistyvien liittyminen kuntaan kysyn ministeri lindströmiltä sitä eli kunnille on siirtynyt tehtäviä ja ely keskuksilta on hyvin paljon vähennetty henkilöstöä ja muun muassa te toimistojenkin loppuminen pikkukaupungeista on tuonut sen vastuun enemmän kuntien harteille toivoisin että mentäisiin nopeutetussa aikataulussa se hanke mikä siinä on lähdössä voitteko sanoa tästä jonkun

arvoisa rouva puhemies monet hyvinkin menestyneet yritykset ovat saaneet alkunsa kunnan tukemina tämmöinen yksi yritys on ponsse vieremällä vieremän toimitilat oy joka on kunnan elinkeinoyhtiö on rakentanut ponssen ympärille yritysryppäitä jotka kaikki ovat kotimaisia eli vientiaste ja kotimaisuusaste ovat todella korkeita nykyisen lainsäädännön mukaan tämä toimitilat oy eli kunnan elinkeinoyhtiö ei voi saada enää investointiavustusta joka madaltaisi investointikynnystä ja ja houkuttelisi mahdollisesti lisää alihankkijoita ympärille kysynkin ministeri rehniltä ollaanko tätä linjausta kenties harkitsemassa uudelleen

että tämä vakavin puute tässä hallituksen esityksessä on se että

tässä ja nyt ne loistavat kerta kaikkiaan poissaolollaan ja se on erittäin iso ongelma sitten kun puhumme tästä erittäin tuhoisasta pakkolakipaketista josta uskotaan että ihmisten palkkoja leikkaamalla se kilpailukyky sieltä syntyy hupsista vain niin sitten on tullut ilmi ja on syytä epäillä että voi käydä jopa niin että sitten tätä pakkolakipakettia ei tulisi jos se kaatuu johonkin niin me olemme kuulleet että hallituksella ei ole jatkosuunnitelmia ei mitään suunnitelmia johtopäätöshän jo maanantailta

järkeä vai ei niin kuin kysyttiin voisitteko ystävällisesti arvoisat ministerit nyt antaa vastauksen siihen mitä teette tässä ja nyt

se on ensinnä mainittava että talous on supistunut kolmen vuoden aikana ja samoin venäjän vienti on romahtanut huolestuttavasti kuten edustaja juhantalo täällä mainitsi ja seitsemän vuoden aikana teollisia työpaikkoja on vähentynyt satatuhatta mutta se on myös todettava että maailmasta ei ole raha kadonnut mihinkään meillä on valtavat globaalimahdollisuudet jos osaamme vain hyödyntää näitä meillä tarpeeksi osaamista uskallusta ja tahtoa tarvitsemme kasvupoliittisia toimenpiteitä sitten meillä on kuten täällä on sanottu mahdollisuudet biotalouteen cleantechiin terveellisiin teknologiaan digitaalisiin liikenteeseen ja muihin nämä ovat mahdollisuuksia ajatellaan esimerkiksi kiinassa ja nyt hiljattain kävin vientimatkalla iranissa niin että näitä mahdollisuuksia on nyt vain pitäisi uskaliaasti ruveta näitä toimia toimia ottamaan vastaan myös ministeri lindströmille haluan sanoa että jollei muuta niin me annamme valtavan henkisen tuen että te voisitte jollain tapaa antaa ihmisille mahdollisuuden näille neljällesadalletuhannelle työttömälle jotka te saitte perinnöksi

arvoisa puhemies haluan kiittää ministeri lindströmiä tästä selkeästä kannanotosta liittyen palkkatukeen ja starttirahaan eli siihen että näitä toimenpiteitä ei olla ajamassa alas haluaisin kuitenkin kysyä vielä ministeriltä tarkentavan kysymyksen eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa tarkoittaako tämä sitä että ministeri huolehtii siitä että kun määrärahoja kuitenkin ollaan vähentämässä ensi vuonna juuri näihin toimenpiteisiin varatut resurssit pysyvät vähintään tämän vuoden tasolla vai vai mitä tämä linjaus käytännössä tarkoittaa olisin myöskin kysynyt erikseen tästä nuorille suunnatusta sanssi kortista onko se saamassa jonkunlaista jatkoa
arvoisa rouva puhemies aikaisemmin päivällä edustaja andersson samoin kuin monet asiantuntijat aikaisemmin arvostelivat ajatusta että kotouttamisen edistämiseksi maahanmuuttajille jotkin tietyt sosiaaliturvaosat asetettaisiin vastikkeellisiksi eli että heidän nämä saadakseen pitäisi osallistua esimerkiksi suomen tai ruotsin kielen koulutukseen tai muuhun kotouttamiskoulutukseen tässä on puhuttu ihmisten yhdenvertaisuudesta nyt ministeri lindströmiltä onko teillä tarkoitus että myös kantasuomalaiset joidenkin sosiaaliturvan osien saamiseksi velvoitettaisiin osallistumaan suomen tai ruotsin kielen koulutukseen tai esimerkiksi kotouttamiskoulutukseen

arvoisa rouva puhemies kysyisin elinkeinoministeriltä seuraavan kysymyksen arvoisa elinkeinoministeri turkki ja venäjä ovat nokitelleet viime viime viikkoina aika voimakkaastikin tuolla tuolla lähi idässä ja rosatom rakentaa etelä turkkiin mersin nimiseen kaupunkiin turkin ensimmäistä ydinvoimalaa reuters uutisoi viime viikolla että rosatom olisi mahdollisesti pysäyttänyt ydinvoiman rakentamisen voiko poliittisista syistä rosatom harkita lopettavansa tai pysäyttävänsä rakentamisen myös täällä suomessa onko ministeriöllä mitään suunnitelmaa tähän tämä on aika validi kysymys

kunnat kamppailevat talouden tasapainottamisen kanssa tänäkin vuonna ja joutuvat käymään yt neuvotteluja nyt on kuitenkin te keskus sitten linjannut osissa kaupunkeja silleen että jos kunta käy yt neuvotteluja niin ei voi palkkatuella työllistää pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria kunnan työpajoille kysynkin ministeriltä saataisiinko näitä te keskuksien linjauksia yhtenäistettyä ja mieluiten niin että yt neuvottelujen aikana kunta voi palkkatuella työllistää näille työpajoille työttömiä eihän se voi mennä niin että jos kunta yrittää irtisanoa vaikka koulunkäyntiavustajan niin se ei voi palkata työpajalle metallimiestä joka on on ollut pitkään

on miellyttävä kuulla ministereiden puheita että näitä työpaikkoja luodaan hyvänä esimerkkinä tässä on kimolan kanavahankkeeseen osoitettu kuuden miljoonan euron raha se luo varmasti pohjois kymenlaaksoon ja itä hämeeseen työpaikkoja samoin nämä asiat mitkä ministeri rehnin puheenvuorossa tulivat esille pitävät kysynkin olisiko suomalaisella puhtaalla vedellä kenties mahdollisuuksia tuolla maailmalla ja kun maailmalle lähdetään niin olisiko tätä vesiasiaa vietävä siellä vielä enemmän se on pienien yrityksien mahdollisuus tuoda omia tuotteita esille työllisyystoimenpiteistä sanoisin näin että omalta kohdaltani tiedän että palkkatukijärjestelmä toimii erittäin hyvin ja toivonkin että työministeri lindström ajaa vahvasti tätä palkkatukea koska se on itse asiassa aidosti sellainen nopeasti vaikuttava tukitoimenpide

puhemies suomen kilpailukykyongelmat eivät johdu ainoastaan työn hinnasta me emme koskaan voi kilpailla hinnalla kilpailuvalttimme on aina laatu ja osaaminen me tarvitsemme tuotteita ja palveluja jotka menevät kaupaksi koska vaikka työn hinta olisi miten halpa niin jos meillä ei ole tuotteita jotka käyvät kaupaksi niin se työn halpuus ei kyllä auta siksi meidän tulisi panostaa esimerkiksi biotalouteen digitalisaatioon terveysteknologiaan robotisaatioon osaamiseen ja koulutukseen valitettavasti hallituksen kärkihankkeista huolimatta hallitus vähentää tiede tutkimus innovaatiotoiminnan sekä esimerkiksi tekesin rahoitusta tulevaisuusvaliokunnassa kuultavina olevat asiantuntijat korostivat että hallituksen toimenpiteet ja panostukset näille sektoreille ovat riittämättömiä parantamaan kilpailukykyämme yksi ongelma on se että meidän hyvät ideat eivät muutu tuotteiksi ja toisaalta emme osaa markkinoida ja myydä näitä tuotteitamme tässä olisi varmasti meillä paljon

suomen työpaikoille elintärkeän biotalouden kehittämiseen suunnattu rahoitus ohjautuu pitkälti tekesin ja suomen akatemian kautta joista se on aiemmin päätynyt lähinnä suurten perinteisten yritysten käyttöön onko ministeriössä huomioitu että myös innovatiivisten uusio ja pienempien yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta paranevat että ne pystyisivät myös lähtemään tänne kaupallistamaan näitä omia innovaatioitaan ja löytämään uusia asiakasryhmiä aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut myös esille se että tämä normien purku ja yritystoiminnan ja investointien normien purku koskee ja sen pitää koskea niin kantasuomalaisia kuin myös maahanmuuttajien mahdollisuuksia työllistää itsensä kysynkin tähän liittyen onko ministeriössä miten valmistelu edennyt sen suhteen että esimerkiksi ansiosidonnaista voisi käyttää starttirahanomaisesti jatkossa myös itsensä työllistämiseen eikä vain pelkästään valmiin työpaikan etsimiseen

ilmastokokouksessa saavutettiin historiallinen sopu ja keskeiset maat ovat nyt sitoutuneet siihen että päästöjä on tarkoitus alentaa nopeasti ja aiempaa enemmän työ ja elinkeinoministeriössä on aloitettu uuden energia ja ilmastostrategian valmistelu ja se on tarkoitus tuoda vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa myös eduskunnalle selontekona ja oikeastaan haluaisin tässä vaiheessa tiedustella ministeri rehniltä millä tavoin nyt tämä pariisin ilmastokokous ilmastosopu tulevat näkymään tässä strategiassa aiotaanko tämän strategian puitteissa tehdä myös selkeitä valintoja uusiutuvan energian uusiutuvien energiateknologioiden suuntaan näitä aikaisempia strategioita on valitettavasti vähän vaivannut se että vaikka siellä on hienoja tavoitteita niin valintoja ei olla selkeästi uskallettu tehdä eikä valita niitä polkuja millä sitten nämä tavoitteet saavutetaan haluaisin kysyä tästä millä tavalla nyt varmistetaan että tämä johtaa myös konkreettisesti sellaisiin tuloksiin kuin pariisinkin sopimus edellyttää

rouva puhemies norja on tunnetusti paljon suomea kalliimpi maa siitä huolimatta lääkkeet maksavat norjassa yli kaksikymmentä prosenttia vähemmän kuin suomessa se johtuu siitä että norjassa apteekit voivat kilpailla keskenään suomessa on laillinen kartelli jossa on määrätty keitä ovat ne apteekkarit jotka saavat yrittää ja kuinka monta apteekkia saa suomessa olla sen lisäksi viranomainen päättää mikä on lääkkeiden hintataso se hintataso on valittu sen mukaan että apteekki on kannattava myös hiljaisella syrjäseudulla jos se on siellä kannattava tarkoittaa sitä että kasvukeskuksissa oleva apteekki on hyvin kannattava jos apteekit voisivat kilpailla keskenään lääkkeiden hinta laskisi varmasti onko ministeriössä ajateltu sitä vaihtoehtoa että muutettaisiin lainsäädäntöä niin että jos apteekkari täyttää nämä fimean asettamat kriteerit hän saa perustaa apteekin ja siten että nykyisestä kiinteästä lääkehinnasta muutettaisiin tämä hinta kattohinnaksi jolloinka kilpailu olisi mahdollista jos suomi saavuttaisi norjan hintatason kela saattaisi säästää noin kaksisataa miljoonaa euroa vuodessa

kilpailukykypakettiin mihin oppositiokin niin mielellään palaa en nimittäin ymmärrä miksi meille hallituspuolueille muistutetaan viikosta toiseen että sopiminen olisi parempi vaihtoehto kuin tämä paketti en ole kuullut yhdenkään hallituspuolueen yhdenkään edustajan pitävän yhtäkään puheenvuoroa koko syksyn tai talven aikana missä ei olisi pidetty sopimista parempana vaihtoehtona ja sitä on yritetty jo moneen kertaan tässä suhteessa tämä toisto alkaa käydä hieman puuduttavaksi no kun ajatellaan mikä tämän mielekkyys on jos me joudumme tähän kilpailukykypakettiin turvautumaan niin itse olen käsittänyt niin että kun työnantajakustannuksia lasketaan niin kilpailukyky yleensä paranee siltä osin ja sitä menetettyä tuloa pitää sitten kompensoida muilla tuloilla valtiontalouteen kilpailukyky koostuu tietenkin monista asioista kuten veroista työvoiman hinnasta logistiikkakustannuksista ja muusta eikä hallitus missään vaiheessa ole väittänyt että kilpailukyky tulisi perustumaan vain tähän pakettiin vaan olemme myös korostaneet näitä muita tekijöitä samoin kuin paikallista sopimista ja palkkamalttia

arvoisa rouva puhemies kysyisin ministeri lindströmiltä joka ansiokkaasti otti esille näitä digitaalisia työllistämispalveluita kun kun tätä uudistusta ollaan tekemässä voisiko huolehtia siitä että työnantaja saisi lisää tietoa nykyään esimerkiksi ei työnantaja tiedä muuta kuin sen onko palkkatuki myönnetty vai ei mutta ei ole tietoa palkkatuen suuruudesta eikä aloittamisajankohdasta se tulee vasta silloin kun kun työsuhteenkin pitäisi alkaa työnantaja ei edes tiedä keitä henkilöitä on on työttöminä olisi parempi että työllistyminen ei etenisi vain työpaikkaosoitusten kautta vaan työnantaja voisi voisi työllistää suoraan mitä mitä ajattelette olisivatko tämäntyyppiset uudistukset mahdollisia ja vielä haluan loppuun sanoa että digitaalisista palveluista huolimatta ei saa unohtaa henkilökohtaista palvelua

ensi vuoden budjetin työllisyydenhoidon määrärahat ovat riittämättömät työllistämis ja palkkatukimäärärahoista leikkaaminen tarkoittaa että ensi vuonna harvempi pitkäaikais ja nuorisotyötön pääsee töihin työttömyys pitkittyy ja uhkana on rakennetyöttömyyden pysyvä lisääntyminen

lisäbudjetteja vain kasvavien työttömyysturvamenojen kattamiseksi

vaikuttaa siltä että tässä salissa on yhtä hauskaa puhua pakkolaeista kuin perussuomalaisistakin jokaisessa vaalitilaisuudessa huvinsa kullakin eli

toisaalta myös puhua pakkoruotsista kun pakoista lähdetään puhumaan täällä myös tuli ihan asiallinen kysymys kyllä sosialidemokraateilta siitä mikä nyt se työllisyyslinja sitten on ensinnäkin täytyy sanoa että tämä hallitus katsoo että yrittäjyys on avainasemassa näistä määrärahoista mitä työ ja elinkeinoministeriö käyttää elinkeino ja innovaatiopolitiikkaan menee kolmekymmentäkaksi prosenttia ja työllisyys ja yrittäjyyspolitiikkaan kaksikymmentäkuusi tämä on yksi tärkeä asia toisaalta julkinen työvoima ja ja yrityspalvelumalli uudistetaan eli pyritään aktivoimaan paremmalla tavalla nämä työ ja elinkeinotoimistot ja niiden tehtäväksi määritetään nimenomaan yritys ja työnantajalähtöinen työnvälitys ja tähän esitetään sitten myös kymmentä miljoonaa kärkihankkeen kautta digitalisaatioon eli kyllä täällä selviä linjauksia on joihin uskoisin duunareidenkin olevan

sehän tässä vähän huolestuttaakin että linjauksia on täällä on paljon puhuttu esimerkiksi tästä biotaloudesta digitalisaatiosta cleantechistä linjauksia on mutta missä on konkretia sitä kysytään mitä mitä todellisuudessa tapahtuu esimerkiksi biotaloudessa biotalouden kärkihankkeena on noin sata miljoonaa loppujen lopuksi neljälle vuodelle tekesin rahoja on leikattu yliopistokoulutuksesta on leikattu koulutuksesta ylipäätään on leikattu ja

on edellytys sille että että työpaikkoja syntyy tällä korkean teknologian ja osaamisen alueella eli kysyn konkretiaa milloin me saamme konkretiaa

työttömyyden nujertaminen onnistuu parhaimmillaan silloin kun otamme otamme käyttöön pienten ja keskisuurten yritysten potentiaalin joka tässä maassa on todella vahva satatuhatta yritystä jotka odottavat hetkeä jolloin voisi investointia käynnistää tähän tarvitaan valtion määrätietoisia toimenpiteitä arvoisa rouva puhemies kysyisin elinkeinoministeriltä pienten yritysten kehittämisen kannalta on aivan välttämätöntä että pystymme tähän maahan rakentamaan nopeat koko maahan olisiko mahdollista jotenkin saada esimerkiksi euroopan unionin aluekehitysrahoja

monelta kunnalta tämä mahdollisuus vielä puuttuu ja jos emme saa näitä nopeita laajakaistayhteyksiä syntymään tähän maahan se tarkoittaisi että yritykset eivät pysty toimimaan niissä olosuhteissa kun laajakaistayhteydet eivät toimi olisiko tällainen mahdollista
ja sitten myönnän vielä viisi vastauspuheenvuoroa minkä jälkeen ministereitten vastaukset ja nämä viisi edustajaa ovat edustaja turunen mäkelä jani edustaja kiljunen karimäki ja lopuksi vielä juhantalo

minä nostan nyt tässä puheenvuorossa tämän paikallisen sopimisen framille täällä edustaja vartia minun mielestäni otti hyvin kantaa kyllä siihen että ihan eri tavalla erilaisissa yrityksissä kohdataan asiat pieni yritys jossa on yksi työpaikka yksi vieras työntekijä tai sellainen yritys jolla on sata vierasta työntekijää ovat aivan erilaisessa asemassa kun tuo yksi työntekijä on pois töistä silloin sata prosenttia on pois töistä ja tämä tarkoittaisi isossa yrityksessä että kaikki sata olisivat pois töistä silloinhan on lakkotilanne päällä eli kuitenkin arjessa kohdataan täällä sosialidemokraatit kyselivät tätä että jos tämä kilpailukykypaketti ei mene eduskunnasta läpi niin mitä sitten itse asiassa jatkan vähän tätä kysymystä myöskin omalta kohdaltani kun meillä on kaoottinen tilanne siinä vaiheessa niin voidaanko silloin ajatella niin että tätä paikallista sopimista voitaisiin lisätä sitten enemmän kuin nyt on ajateltu

arvoisa puhemies tässä salissa on nyt kuunneltu puoli vuotta tai vähän enemmänkin sitä kun vasemmisto oppositio hokee muun muassa sanaa pakkolaki nyt kuitenkin on niin että ne työpaikat mitä tämä hallitus yrittää saada takaisin hyvin suurelta osin hävisivät sosialidemokraattisen työministerin kauden aikana työmieshän on määritelmällisesti semmoinen mies jolla on töitä niitä työpaikkoja täytyisi saada lisää nyt tässä mietitään keinoja miten niitä työpaikkoja saataisiin lisää tähän mennessä en ole kuullut ensimmäistäkään esitystä sosialidemokraateilta yhdenkään tuottavan työpaikan aikaansaannista olisikohan tämä se ilta kun kuulen sosialidemokraateilta ensimmäisen esityksen tuottavasta siis työpaikasta jonka veronmaksajat kustantavat vaan sellaisesta joka tuottaa positiivisia milloin kuulen tällaisen esityksen onko muuta kuin suunsoitto tästä asiasta onko takki tosiaan näin tyhjä vai tuleeko niitä esityksiä

arvoisa puhemies ensinnäkin me olemme erittäin vakavien asioiden äärellä ja tästä syystä nyt täytyy sanoa esimerkiksi edustaja elo ja ja sitten myös edustaja mäkelä että jotenkin harmillista että on tämmöinen ylimielinen käsitys pakkolaista jossa kohdennetaan säästöt nimenomaan naisvaltaisten julkisten alojen pienipalkkaisiin ihmisiin ja että me suhtautuisimme asioihin kevyesti nämä ovat erittäin isoja vakavia kysymyksiä näitten alojen sekä näitten ihmisten osalta sitten ministeri lindström

vaikutus suhteessa vientiin paranisi

arvoisa rouva puhemies pariisin uusi ilmastosopimus antaa toivoa suomelle ja koko maailmalle mutta tavoitteet ovat entistä kunnianhimoisempia se että maailma ei lämpenisi yli yksi pilkku viisi astetta vaatisi myös meiltä energia ja ilmastostrategian päivitystä edustaja myller kysyikin jo konkretian perään koskien esimerkiksi biotaloutta digitalisaatiota ja cleantechiä mutta yksi asia on se että ympäristöystävällisten valintojen pitäisi olla kuluttajille mahdollisimman helppoja ja myös kannattavia

kun edustaja rinne hyvin luontevasti käyttää pakkolaki sanontaa niin hän selvästi kaipaa aikaa jolloin olivat todelliset pakkolait täällä suomen nöyryytettiin olan takaa kun työmarkkinat toivat tänne päätettäväksi sopimukset joista ei voinut pilkkuakaan muuttaa täytyy olla tyytyväinen siitä pitää olla vähän ylpeäkin lausua oman käsityksensä siitä miten suomen tukala asema tässä voidaan korjata sitten

ministereitten vastaus ensiksikö ministeri lindström olkaa hyvä enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies jos aloittaisin näistä kotouttamisasioista jäi vastaamatta tuossa ensimmäisen kerran aikana ylipäätään tästä maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoitten jotka saavat sen oleskeluluvan kotouttamisestahan tässä on kysymys miten poistetaan esteet yrittämiselle kysyi edustaja biaudet ja otti esimerkiksi hygieniapassit yksi yksi ongelma on muun muassa nämä pankkitilit hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin tämän asian suhteen kyllä mutta meillä konkretiaa paperilla ylipäätään nämä normitalkoot en itse ajattele niin että tässä täytyisi jotenkin ajatella että totta kai näille maahanmuuttajille tai oleskeluluvan saajille turvapaikanhakijoille on tämä kielikoulutus joka sitten tietenkin hieman poikkeaa täällä jo olevista ihmisistä mutta että tässä luotaisiin jotain jotain tavallaan erityistä heille kyllä sitäkin tehdään mutta samalla siitä voivat hyötyä sitten kyllä ihan täällä olevat suomalaiset työttömät jos heillä on halua yrittää kun me luomme järjestelmiä niin niitä järjestelmiä voivat käyttää sekä täällä olevat työttömät että sitten nämä turvapaikanhakijat täällä edustaja mykkänen kysyi myös yrittämisen esteistä ja siitä miten saadaan nämä ihmiset paremmin työn varteen kiinni on mietitty tätä koulutussopimusvaihtoehtoa että sieltä voisi jälleen kerran löytyä keino se ei ole tarkoitettu pelkästään näille maahanmuuttajille vaan kaikille sitten on kausityö me olemme miettineet siinä sitä kuten olen aikaisemminkin puhunut että sen sijaan että tänne tulevat ihmiset tuolta aasiasta keräämään marjoja voisiko tämä olla ensimmäinen tämmöinen työ josta saa palkkaa kun täällä on näitä ihmisiä se voisi olla yksi kaikki lähtee ihan siitä että kun me sitä osaamista kartoitamme ja kysymme onko yrittämisen haluja niin me tiedämme silloin mihinkä me niitä ihmisiä koetamme suunnata täällä edustaja kankaanniemi nosti esille tämän slummiutumisen ynnä muun että ihmiset kaikki menevät samaan paikkaan mehän emme voi sitä estää siinä vaiheessa kun he saavat sen oleskeluluvan mutta jotta tämä menisi mahdollisimman luontevasti ja meillä on se tieto siitä osaamisesta ja ja yrittämisen halusta niin koetetaan nyt ohjata niitä ihmisiä semmoisille alueille missä on kyseisestä osaamisesta tai yrittämisestä pulaa mutta pakottaa emme tietenkään voi sitten täällä olivat nämä yksityisen työnvälityksen julkisen työnvälityksen roolit joihin edustaja virolainen kiinnitti huomiota joista edustaja filatov kysyi tässähän ei tietenkään ole kyse kyse siitä että näitä laitettaisiin vastakkain vaan että ne seurustelevat keskenään toinen täydentää varmasti siinä on paljon tekemistä ja paljon petrattavaa edustaja pirttilahti kyseli tästä kuntakokeilusta nopeutetusta aikataulusta kuten ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin ensi vuoden alussa liittyen siihen asiaan lähdetäänkö tähän vai eikö tähän lähdetä sitten edustaja andersson uudisti kysymyksensä liittyen palkkatukeen ja starttirahaan käytännön toimista no se raha tulee ministeriöstä sinne alueelle ja päätökset tehdään sitten siellä elyssä te keskuksissa ja kyllä se sana on se vaikuttavuus kun olen näiden molempien elyjen ja te keskusten ely puolen e puolen johtoa tavannut niin kyllä siellä on ymmärrys siitä mitkä ovat vaikuttavia toimenpiteitä siellä tehdään ratkaisut siellä ohjataan sitä rahaa niihin vaikuttaviin toimenpiteisiin siellä on se osaaminen edustaja lehto kysyi tästä liittyen palkkatukeen ja siihen että yt neuvottelujen aikana ei voisi sitten palkata näitä ihmisiä tai käyttää tämmöisessä miten miten nämä linjaukset menevät tämä on tietysti semmoinen asia mikä täytyy vakavasti katsoa läpi koska voi olla että joskus on ihan järjettömiä järjettömiä syitä joskus perusteltuja syitä sille että jos on yt neuvottelut niin siihen kyseiseen työhön ei voi ei voi ihmistä palkata vaan johonkin toiseen työhön ja joskus toinen työ ei mitenkään liity siihen kyseiseen työhön niin että kyllähän siinä järkeistämistä tarvitaan tämä on tietenkin semmoinen iso iso juttu edustaja jarva nosti tämän ansiosidonnaisen turvan käytön laajentamisen se on siis menossa niin että siellä temissä ei ajatella nyt sillä lailla että se olisi pelkästään johonkin starttirahaan palkkatukeen vaan

me tarvitsemme uusia keinoja tätä nyt rohkeasti mietitään mihin kaikkeen sitä voidaan käyttää valitan että tässä menee vähän vähän kiireesti tuo kello mutta koetan vastata sitten jos vielä mahdollisuus tulee yksityiskohtaisemmin näihin kysymyksiin jotka jäivät vastaamatta muun muassa paikallisen sopimiseen ehkä siitä seuraavalla kerralla

arvoisa puhemies aloitan edustaja filatovin puheenvuorosta se oli hyvin mielenkiintoinen ja erityisen mielenkiintoista on kysyä kannatatteko te fiskaalista devalvaatiota kun viittasitte eräisiin tutkimuslaitoksiin tätähän muun muassa elinkeinoelämän tutkimuslaitos etla on on ehdottanut ja kannattanut sillä olisi omat hyvät puolensa nopean kustannuskilpailukyvyn korjaamisen näkökulmasta mutta toisaalta fiskaalinen devalvaatio johon sisältyy arvonlisäveron nosto tai vastaava toimenpide on tulonjaon näkökulmasta epäoikeudenmukaisempi kuin hallituksen esittämä lakipaketti se kohdistuisi pitkälle eläkeläisiin opiskelijoihin ja työttömiin ei niinkään työssäkäyviin johtuen juuri siitä että siihen sisältyisi yleensä kulutusverojen tai tässä tapauksessa alvn nosto kuten edustaja terho totesi omassa puheenvuorossaan toistan me pyrimme yhteiskuntasopimukseen tai laajaan työmarkkina ja talousratkaisuun kutsuttiinpa sitä kummalla nimellä tahansa koska se on ripein kestävin ja samalla oikeudenmukaisin tapa parantaa työllisyyttä pelastaa työpaikkoja ja ja luoda uusia työpaikkoja mutta siihen ei riitä valitettavasti ehkä pelkästään hallituksen vahva poliittinen tahtotila vaan se on kiinni ennen kaikkea siitä pystyvätkö työnantajat ja toisaalta palkansaajat asiasta keskenään sen takia on tärkeä jatkaa sitkeästi kannustamista siihen että ei ei ei linjan sijaan ratkaisuhakuiset ja neuvottelukykyiset voimat sekä palkansaajaliikkeessä että työnantajien puolella saisivat vahvemman aseman ja kykenisivät istumaan keskenään neuvottelupöytään ja sopimaan palkkamaltista sekä kilpailukykyä korjaavista toimenpiteistä tämä olisi isänmaan kannalta selvästi parempi vaihtoehto kuin kuin mikään muu vaihtoehto edustajat juhantalo hautala hoskonen östman ja elo ehkä eräät muutkin kysyivät viennin edistämisestä ja erityisesti idän suunnasta varsinkin venäjästä tähän me panostamme todella vahvasti team finland on saanut uuden kotimaan palvelumallin joka lähtee asiakaslähtöisyydestä ja siitä että toimitaan yhden luukun periaatteella eli suomalainen pk yritys saa kaikki tarvitsemansa palvelut yhdeltä luukulta oli kyse sitten viennin edistämisestä taikka rahoituksen hakemisesta samalla finpron ja ulkoministeriön kaupallisen edustuksen resursseja lisätään painopistealueilla kuten afrikassa mihin edustaja kalmari viittasi varsinkin aasian suunnalla ja myöskin pohjois amerikassa samoin kuin eräissä osissa varsinkin eteläistä lähi itää lupaan että jos oppositio tekee ensi vuonna vähemmän välikysymyksiä niin käytän varmasti enemmän aikaa ja energiaa vienninedistämismatkoihin joita olen tehnyt jo tämän syksyn aikana mutta olen viettänyt aika paljon aikaa täällä teidän kanssanne välikysymyksiin vastaamiseen ja se on aina sitten jostain poissa saattaa olla pois myöskin viennin edistämisestä ministeri toivakka kävi vastikään iranissa veti kaikkien aikojen suurinta laajinta bisnesdelegaatiota se on hyvä esimerkki siitä että meidän tulee liikkua nyt nopeasti ja pyrkiä pääsemään näille nyt avautuville iranin markkinoille osaltani olin arabi emiirikunnissa vastikään ja teimme siellä paljon työtä cleantechin ja terveysalan ja monien alojen viennin edistämiseksi edustaja juhantalo viittasi venäjään venäjän vientiin ja tältä osin totean että kun puhutaan suomen ja venäjän poliittisista ja taloudellisista suhteista meillä on eri arvopohja venäjän kanssa mutta sama raideleveys me olemme osa euroopan unionia ajamme oikeusvaltiota ja demokratiaa emme hyväksy voimapolitiikkaa mutta samalla hoidamme arkiset käytännön asiat kuten kaupankäynnin ja yhteistyön ja energiayhteistyön edistämisen niin normaalisti kuin on mahdollista myöskin näissä oloissa kun edustaja hoskonen kysyi omista yhteyksistäni venäläisiin ministereihin niin olen pitänyt säännöllisesti yhteyttä aikaisemmin sitten komissaariaikana komission varapuheenjohtajana ja nyt ministerinä venäläisiin kollegoihini ministeritasolla tai varapääministerin tasolla valtiovalta osaltaan edistää vientiä ja on tehnyt kuten edustaja juhantalo totesi käytännöllisen ratkaisun siinä että toimimme ennen kaikkea suomalais venäläisen kauppakamarin kautta jolla on parhaat yhteydet suomalaiseen pk yrityskenttään ja pitkä kokemus viennin edistämisestä
venäjälle sitten siirrymme ainakin joksikin aikaa puhujalistaan

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattakuusitoista talousarviossa tekesin avustusvaltuuksia leikataan satakaksikymmentäyhdeksän miljoonaa tekesin leikkausten vaikutuksena suomeen jää vuositasolla syntymättä kaksisataa uutta tuotetta ja samalla vähenevät yritysten panokset tki toimintaan näin ollen nämä negatiiviset vaikutukset kertautuvat tekesin toiminta on ollut erittäin ollut mukana kuudessakymmenessäviidessä prosentissa merkittävistä suomalaisista innovaatioista tekesin rahoittamien yritysten liikevaihto ja työpaikat kasvoivat enemmän kuin muilla yrityksillä ja olleet tyytyväisiä tekesin toimintaan esimerkiksi supercellin ilkka paananen on todennut julkisuudessa että ilman tekesin lainaa me ei oltaisi olemassa hallituksen kärkihankerahat ovat hieman silmänkääntötemppu sillä tekes joutuu leikkaamaan pitkälti samoilta aloilta joihin hallitus panostaa kärkihankkeilla lopputuloksena tekes panostaa sekä digitalisaatioon cleantechiin että biotalouteen vähemmän kuin aiemmin

esimerkiksi alentaa kaivosten maksamaa sähköveroa samalla kun tekesin uutta luovaa ja taloutta uudistavaa tukea leikataan on mielestäni lyhytnäköinen viime hallituskaudella kaivokset siirrettiin alennetusta sähköveroluokasta normaalin sähköveron piiriin ajatuksena oli kannustaa kaivoksia kehittämään energiatehokkaita ratkaisuja ja samalla kerätä valtiolle verotuloja

suomessa ei ole varsinaista kaivosveroa nyt hallitus laskee kaivokset takaisin alennetun sähköveron piiriin eli antaa kädenojennuksen kaivosyrityksille kustannus tästä on veronmaksajille kaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa vuodessa vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista

tavoitteena ja periaatteena on ollut käyttää verorahat mahdollisimman tehokkaasti ja kansainvälisesti tunnettu ilmiö onkin että menestyvä innovaatiotoiminta keskittyy monialaisiin kasvukeskuksiin suomessa tällaisia keskuksia ovat erityisesti pääkaupunkiseutu tampere oulu ja turku jos hallitus todella suunnittelee tekesin rahojen alueellistamista niin vaarana on että syntyy tilanne että rahat eivät synny kaikista parhaisiin hankkeisiin vaan jotkut hyvät hankkeet jäävät rahoittamatta ja joillekin huonoille hankkeille saatetaan pelkän sijainnin vuoksi antaa rahoitusta tähän meillä ei ole varaa varsinkaan tilanteessa jossa tekesin rahoitus kokonaisuudessaan pienenee me tarvitsemme erilaisia aluekehitysrahoitusinstrumentteja mutta en näe että tekesin tki rahoitus olisi tähän oikea instrumentti toivoisinkin että ministeri voisi tätä kommentoida mutta lopuksi haluan vielä todeta siitä että ensi vuoden aikana valmistellaan uusi energia ja ja on erittäin hyvä ja tarpeellista että se laitetaan liikkeelle toivottavasti valmistelussa on riittävän korkea kunnianhimon taso ja otetaan huomioon tämä pariisin ilmastosopimus toivottavasti tässä uudessa strategiassa otetaan erityisesti huomioon energian pientuotannon mahdollistaminen ja tukeminen sekä energiatehokkuustoimenpiteiden ja älykkäiden energiajärjestelmien rakentaminen

arvoisa puhemies edustaja sarkkinen käytti edellä erittäin hyvän puheenvuoron siitä mikä vaikutus tekesin määrärahojen leikkauksella on suomen tutkimukseen suomen yrittäjyyteen ja sitä kautta vientimahdollisuuteen ja suomen mahdollisuuksiin nousta tästä talousahdingosta arvoisa puhemies hallitus on epäonnistunut aktiivisessa työvoimapolitiikassa sillä kesällä loppuivat tukityöllistämisen määrärahat täysin starttirahat loppuivat kesken eivätkä yrittäjäksi aikovat voineet perustaa yritystä uudellamaalla ely keskuksesta ei saanut starttirahoja yrityksille kesästä pitkälle syksyyn ja mikä häpeällisintä häpeällisintä vammaisten osalta työllistymistukien jako lopetettiin ensimmäisenä kun viimeisiä vähiä varoja priorisoitiin syksyn vähäinen lisätalousarvio työllisyydenhoitoon kattoi vain murto osan koko maan tarpeista työllistymistä on hoidettu pienemmällä liekillä kuin mitä kasvanut työttömyys edellyttää esimerkiksi espoossa pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut viisikymmentä prosenttia vuodessa meillä ei ole enää varaa siihen että työllistämismäärärahat loppuvat kesken peräänkuulutan ensi vuodelle tarkempaa seurantaa ja nopeampaa reagointia tarvittaessa lisäta lousarvioin pienyrittäjyyden edellytysten parantaminen on olennaista työllisyyden kannalta tehdään pienyrittäjän velvoitteita ja byrokratiaa karsivia uudistuksia madalletaan riskiä työllistää koeaika pienyrityksissä tulee nostaa puoleen vuoteen ja tarvitaan tukea yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaukseen nuorisotyöttömyyden nujertaminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme on todella valitettavaa että hallitus lopettaa nuorisotakuun ja heikentää nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoitusta toisaalta uusiakin konsteja tarvitaan moni nuori haluaa oppisopimuskoulutusta mutta sitä on vaikea löytää saksan alhainen nuorisotyöttömyys on osin oppisopimusjärjestelmän ansiota siellä yrityksille on helppoa ja edullista ottaa nuoria koulutettavaksi ja pääosin nuoret työllistyvät yritykseen koulutusjakson jälkeen oppisopimusjärjestelmä on uudistettava sellaiseksi että tulee varteenotettava koulutusmuoto ja väylä työelämään työelämän rakenteelliset uudistukset ovat nyt elintärkeitä suomelle tarvitsemme yhteen hiileen puhaltamista ja paikallista sopimista pienyrityksiin jotta kaikki voivat luottaa siihen että suomessa menestyy työllä ja yrittämisellä on hyvä että kolmikantainen työryhmä selvittää paikallisen sopimisen edistämistä ja henkilöstön asemaa toinen keskeinen asia jota pitäisi edistää on työpankkikokeilun laajentaminen ja vakinaistaminen työpankin kautta yritykset voivat työllistää osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä riskittä moni saa näin väylän työelämään ja mahdollisuuden saada pysyvä työpaikka kolmanneksi työttömäksi jääneellä tulee olla mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi se tarkoittaa sitä että työttömyyskorvausta voisi käyttää starttirahana toivon että tämä uudistus pannaan pikaisesti toimeen osa aikatyön edistäminen on myös keskeistä sillä esimerkiksi ruotsissa korkean työllisyyden on taannut osa aikatyö monet pienten lasten vanhemmat haluaisivat tehdä osa aikatyötä mutta hallituksen rajaukset päivähoitoon heikentävät osa aikatyönteon mahdollisuuksia sekä työttömien työllistämismahdollisuuksia arvoisa puhemies lopuksi työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on paras lääke silppuuntuneeseen työelämään perustulo kannustaa yrittämään ja tekee kaiken työnteon kannattavaksi on tärkeää että perustulokokeilu saataisiin pian käyntiin nyt toimeen ja tekoihin

arvoisa puhemies

ja tietysti myös sosiaaliturvan rahoitus tämä tasapainottaminen on käynnistetty välittömästi velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taitetaan vaalikauden loppuun mennessä ja velaksi eläminen lopetetaan suunnitellusti vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi muistaen että sosialidemokraattisen valtiovarainministerin aikana vuonna kaksituhattayksitoista tavoitteeksi otettiin tähän vuoteen mennessä velkaantumisen lopettaminen se ei silloin onnistunut mutta sinänsä tavoite on edelleen kurantti ja siihen pitää päästä minusta on hienoa että tässä tilanteessa kuitenkin linjaksi on otettu että kokonaisveroaste ei saa vaalikauden aikana nousta edustaja karimäki valtiovarainvaliokunnan perussuomalaisten ja muiden hallituspuolueiden jäsenet lisäsivät neljä miljoonaa euroa työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön näin ollenhan kokonaistuki säilyy kutakuinkin entisellään tästä vaikeasta taloustilanteesta riippumatta

tästä huolimatta tietysti voi sanoa että työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan määrärahojen yhteissummasta kaksi pilkku yhdeksän miljardia euroa vähennystä on kuusisataaneljäkymmentäkahdeksan miljoonaa euroa ei käy kieltäminen että vähennys on merkittävä kuitenkin näen että suomen talouden tilannetta on mahdollista korjata nimenomaan vain yritysten toimintaedellytyksiä parantamalla yrittäjyyteen kannustamalla ja sääntelyjä ja normeja purkamalla tähänhän on lähdetty esimerkiksi kauppojen aukioloaikojen vapauttamisella minun mielestäni onkin ilahduttavaa nähdä että työ ja elinkeinoministeriön määrärahoista nimenomaan elinkeino ja osuus on kolmekymmentäkaksi prosenttia ja työllisyys ja yrittäjyyspolitiikan kaksikymmentäkuusi tämä on selvä arvovalinta kun oppositio usein näistä kysyy luettelen toisaalta seuraavassa erinomaisia aloitteita mitä työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta löytyy elinkeino ja innovaatiopolitiikan toimet niillä vahvistetaan kilpailukykyä ja talouden kasvua yritysten edellytyksiä hyödyntää globaalien arvoverkostojen luomia mahdollisuuksia parannetaan biotaloudessa puhtaissa ratkaisuissa erityisesti rahoitetaan aloittavia uusia liiketoimintoja harjoittavia yrityksiä täälläkin tässä keskustelussa tämä hyvin nostettiin esille itse suhtaudun positiivisesti team finland kasvuohjelmaan ja se myös tukee nyt tämän myötä bio ja digitalouden sekä puhtaiden ratkaisujen kärkihankkeiden päämääriä kansainvälistymisen viennin sekä ulkomaisten investointien edistämisessä kuten vastauspuheenvuorossa otin esille toivon että hallitus on ennakkoluuloton kauppasuhteiden kehittämisessä erityisesti aasian suuntaan näin kiina ja japani ystävyysryhmien jäsenenä onneksi nykyisen hallitusohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on edistää vientiä etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä ja kaupankäyntiä aasian maiden kanssa pitää tietysti paikkansa että esimerkiksi japani on ollut jo vuosia hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on eräänlainen paperitiikeri tällä hetkellä taloudellisesti mutta kuitenkin maat vetävät edelleen maailmantaloutta ja uskon että se tässä vahvasti jatkuu erityisen suuri mahdollisuus suomelle onkin aasian infrastruktuuri ja investointipankki aiib jonka perustamiseen suomi lähti ensimmäisten mukaan ja se oli hyvä asia kehittyvässä aasiassa on valtava tarve infrastruktuuri investoinneille se voi tukea nimenomaan suomen kaltaisen pienen maan kauppapoliittisia tavoitteita ja vientiteollisuutta olenkin itse tekemässä tällä hetkellä raporttia tästä aiibstä eli siitä miten suomen kaltainen pieni maa voi sitä hyödyntää meillä on kuitenkin hyvin vahva osaaminen esimerkiksi jos ajatellaan logistiikka alan yrityksiä tai rakennusalan yrityksiä ja hyvä maine pieni maa juuri sillä laadulla hyvällä maineella ja mitä olen jutellut esimerkiksi kiinalaisten yritysedustajien ja sitten myös heidän kauppapoliittisten edustajiensa kanssa niin tämä maine on kyllä tiedossa tämän raportin tietysti haluan sitten myös meidän hyvälle työ ja oikeusministeri lindströmille ja elinkeinoministeri rehnille aikanaan luovuttaa ja ehkä sieltä jonkinlaisia ajatuksia voi sitten jatkolle tulla mutta näen että suomen perinteinen linja eli että viennistä eletään on edelleen ajankohtainen ja uskon että siinä olisi vielä enemmän mahdollisuuksia kuin tähän mennessä on pystytty edes ennakoimaan yksi mielenkiintoinen avaushan tuli ruotsin suurlähetystöltä eli junayhteys saariston kautta tukholmaan helsingistä tällaisia avauksia

arvoisa puhemies haluan vain selkeyttää tätä tilannetta liittyen nuorisotakuurahoitukseen eli tästä alkuperäisestä vuosittaisesta kuudestakymmenestä miljoonasta

ei tosiaankaan ole mitään jäljellä enää ensi vuonna siellä se vähennys on kolmekymmentä miljoonaa ja okmn puolella ensi vuonna oltiin vähentämässä etsivästä nuorisotyöstä ja ja nuorten työpajatoiminnasta noin kuusi miljoonaa mistä valtiovarainvaliokunta palautti eli tämä valtiovarainvaliokunnan lisäämä määräraha ei paikkaa niitä leikkauksia mitä etsivään nuorisotyöhön

puhemies suomen työllisyystilanne on vakava työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen ja työttömyysjaksot pitenevät juuri tällaisessa tilanteessa hallitukselta tarvittaisiin monipuolisia työllisyyttä ja ja työllistämistä tukevia toimenpiteitä työttömyyden pitkittyminen pienentää todennäköisyyttä työllistyä ja se kasvattaa riskiä ajautua pysyvään huono osaisuuteen ja syrjäytymiseen onkin erittäin huolestuttavaa että yhä suurempi osa työttömistä on pitkäaikaistyöttömiä pitkäaikaistyöttömyys on lisäksi laajentunut nyt myös sellaisiin väestöryhmiin jotka aiemmin olivat siltä melko hyvin suojassa hallitukselta kaivattaisiin nyt ripeitä ja tehokkaita toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi luottaa edelleen jääräpäisesti pakkolakipakettiinsa vaikka sen toteutuminen ja myös sen vaikutukset ovat hyvin epävarmoja palkkoja leikkaamalla voidaan kyllä pienentää työvoimakustannuksia mutta samalla heikennetään ostovoimaa ja kotimaista kysyntää on toiveajattelua että pakkolait kannustaisivat yrityksiä investoimaan sellaisessa mittakaavassa että työllisyysongelma niillä ratkeaisi yksipuolisen sanelupolitiikan sijaan hallituksen tulisi jatkossakin pyrkiä tukemaan yhdessä sopimisen politiikkaa arvoisa puhemies erityinen huoli kohdistuu nuoriin nuoria alle kaksikymmentäviisi vuotiaita työttömiä työnhakijoita on yhteensä jo neljäkymmentäviisituhatta myös nuorten työttömyysjaksot ovat hiukan pidentyneet joskin valtaosa niistä edelleen päättyy alle kolmessa kuukaudessa lyhyistä työttömyysjaksoista on kiittäminen nuorisotakuuta jolla on vahvistettu nuorten osaamista ja työllistämistä takuun tarkoituksena oli että jokaiselle nuorelle tarjotaan joko työ työkokeilu opiskelu työpaja tai kuntoutuspaikka valitettavasti nyt tämä kokeilu loppuu tämän hallituskauden aikana nuorten työllisyyden tukeen ja syrjäytymisen ehkäisyyn panostettu euro tuottaa itsensä monin takaisin nuorisotakuun toimenpiteet ovat onnistuneet ennalta ehkäisemään syrjäytymistä esimerkiksi peruskoulun jälkeen jatkokoulutukseen sijoittuvien osuus on suurempi kuin koskaan todettiin valiokunnassamme varsinkin tällaisina aikoina hallituksen tulisi tehdä kaikkensa että jokainen nuori saisi itselleen toisen asteen tutkinnon ja voisi sitä kautta lähteä rakentamaan elämäänsä eteenpäin nyt nuorisotakuuta ollaan kuitenkin ajamassa alas samaan aikaan hallitus myös vähentää rajusti ammatillisen koulutuksen rahoitusta mikä tulee näkymään suoraan aloituspaikkojen vähenemisenä aivan kuin tämä ei vielä riittäisi hallitus leikkaa myös työpajatoiminnan ja rahoitusta etsivällä nuorisotyöllä tavoitettiin viime vuonna lähes kaksikymmentäviisituhatta nuorta tämä on ilmeisesti hallituksen mielestä liian vähän koska vähentää siitä rahoitusta toimintaedellytyksiä viedään toisin sanoen paitsi nuorten koulutuksesta ja työllistämisestä myös niistä syrjäytymistä ehkäisevistä palveluista joilla on tähän saakka voitu tukea koulutuksen ja työvoiman ulkopuolelle pudonneita nuoria tämä on järjenvastaista varsinkin taloudellisesti vaikeina aikoina jolloin heikommin koulutetuille on tavallistakin vähemmän tarjota töitä tämä on todellinen karhunpalvelus suomen nuorille ja maan tulevaisuudelle syrjäytymisestä aiheutuu nykyisin jo pelkästään kasvaneiden sosiaaliturvamenojen ja vähentyneiden verotulojen vuoksi joka vuosi vähintään kuudensadan miljoonan euron kustannukset ne miljoonat mitä hallitus näillä lyhytnäköisillä toimillaan nyt säästää on äkkiä kulutettu huono osaisuuden ja syrjäytymisen kasvaneisiin kustannuksiin arvoisa puhemies puhemies sosialidemokraattien vaihtoehdossa näitä haitallisia leikkauksia ei tehdä sen sijaan olemme ehdottaneet useita keinoja työllisyyden parantamiseksi ja viennin edistämiseksi ilman että kotimarkkinoita ajetaan ahtaalle

kymmenen ehdotusta joilla tuettaisiin yritysten rahoitusta ja varsinkin pienten yritysten kasvua tässä on todellisia vaihtoehtoja hallituksen ajamille työelämän heikennyksille
edustaja andersson sen jälkeen ministerit sopimassaan järjestyksessä

arvoisa puhemies työllisyysmäärärahojen riittämättömyys on yksi keskeisimpiä kipukohtia hallituksen ensi vuoden talousarvioesityksessä työ ja elinkeinoministeriön osalta aiheesta on käyty keskustelua jokaisen lisätalousarvion yhteydessä syksyn mittaan mutta sitä on selvästi syytä jatkaa työvoimapoliittisessa keskustelussa on hyvin paljon selkeyttämisen varaa ensimmäinen selvennettävä asia on koko työvoimapolitiikan tarkoitus aktiivisen työvoimapolitiikan tarkoitus on ylläpitää ihmisten työkykyä ja elämänhallintaa ja sitä kautta edesauttaa työllistymistä työllistävien toimenpiteiden kautta on mahdollista pitää ihmisten työttömyysjaksot lyhyinä ja sitä kautta edesauttaa työllistymistä siksi työvoimapolitiikka on äärimmäisen tärkeää erityisesti aikana jolloin työttömyys on kovassa kasvussa jos tätä ei tehdä ihmisten työttömyysjaksot pitenevät ja moni voi jäädä pitkäaikaistyöttömäksi pitkäaikaistyöttömyys onkin yksi suomalaisten työmarkkinoiden suurimmista rakenteellisista ongelmista yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen työttömyys jäi pysyvästi korkeammalle tasolle ja moni ei työllistynyt enää uudestaan lainkaan tämä rakenneongelma tulee niin inhimillisesti kuin kansantaloudellisestikin erittäin kalliiksi aktiiviseen työvoimapolitiikkaan liittyy kuitenkin monia ongelmia ja epäkohtia ei ole oikeudenmukaista eikä vaikuttavaa työvoimapolitiikkaa että patistetaan ihmisiä kursseille joista heille ole mitään hyötyä tai teetetään työttömillä palkatonta työtä tukien menettämisen uhalla tutkimuskirjallisuuden valossa kaikista tehokkainta on panostaminen työllistämisseteleiden kaltaisiin palkkatukimuotoihin jotka mahdollistavat työnhakijalle kunnollisen palkan ja työnantajalle rahallisen korvauksen nuorille suunnattu sanssi kortti oli hyvä esimerkki tällaisesta työllistämissetelistä mutta valitettavasti hallitus on ensi vuoden budjetissaan lopettamassa sen rahoitusta työllistämistoimenpiteiden vaikuttavuuteen on haluttu kiinnittää huomiota ja siksi onkin merkille pantavaa että suomessa kuitenkin viime vuosien aikana on ollut siirtymässä juuri palkattomiin toimenpiteisiin palkallisten sijaan palkattomiin toimenpiteisiin liittyy merkittäviä väärinkäytösongelmia ja työnhakijan näkökulmasta ne harvemmin johtavat työpaikkaan arvoisa puhemies tänä vuonna työllisyysmäärärahat olivat loppu suurimmassa osassa maata jo kesän alussa tässä salissa on hallituksen toimesta syytetty edellistä hallitusta ja sanottu että määrärahat olivat riittämättömällä tasolla tämän vuoden budjetissa mutta miten edellinen hallitus olisi voinut ennakoida juuri kuinka työttömyys tulee tässä maassa kehittymään siksi on äärimmäisen tärkeää että työttömyyskehitykseen reagoidaan myös lisätalousarvioissa ja sitä tämä hallitus ei ole halunnut tehdä kun määrärahat ovat ei palkkatuki ja starttirahapäätöksiä ole mahdollista enää tehdä jolloin työttömyysjaksot pitenevät suomessa on ensi vuodelle ennustettu korkeampi työttömyys kuin koskaan aikaisemmin kaksituhatta luvun aikana ja tästä huolimatta hallitus on valmis leikkaamaan työllisyysmäärärahoja jo tänä vuonna riittämättömästä tasosta arvoisat ministerit minä en ymmärrä miten te aiotte saada tämän yhtälön toimimaan haluan lopuksi myös pöytäkirjaan korjata edustaja zyskowiczin aiemmin debatissa debatissa esittämiä väitteitä puheistani kritisoin hallitusta sen suunnitelmista luoda suomeen muualta muuttaneille erillinen sosiaaliturva joka olisi alhaisemmalla tasolla kuin suomalaisten työttömien tämä ehdotus on eriarvoistava tämän lisäksi olisi mielestäni syytä tehdä selväksi että niin työttömän suomalaisen kuin työttömän maahanmuuttajan sosiaaliturva jo tällä hetkellä on vastikkeellista siinä mielessä että sen saaminen edellyttää osallistumista te toimiston määräämiin toimenpiteisiin ja koulutuksiin
ministeri lindström paikan päältä

jäi vastaamatta täällä muutamassa puheenvuorossa esitetty kysymys liittyen pariisin ilmastosopimukseen ja sen vaikutuksiin työllisyyteen ja kilpailukykyyn me olemme tänään yhdessä ministeri rehnin kanssa temin joryssä johtoryhmässä viestiä että tämmöinen vaikutusarviointi tehdään ja se on työn alla tämä tietenkin kiinnostaa mitkä ne vastaus siihen on se että asiaa selvitetään nyt temin puolella ylipäätään tästä koko keskustelusta meillä kaikilla on se sama huoli työttömyys keinot ovat ehkä vähän vähän erilaiset täällä on kovasti kritisoitu tätä hallituksen kilpailukykypakettia jota myös pakkolaiksi kutsutaan tämä ei nyt tietenkään ole ensimmäinen kerta kun näin on käynyt edustaja kiljusen puheenvuoro hän ei vieläkään ymmärtänyt mistä minä tätä sen selkeämmin voi sanoa kuin että jos meiltä puuttuu vientituloja kolmekymmentä miljardia niin miten ihmeessä me voisimme reagoida tähän puuttumatta myös näihin kipeisiin asioihin ja niille on olemassa vaihtoehto sekin on kerrottu koko ajan jos työmarkkinajärjestöt sopivat tämän asian niin hyvin mielellämme vedämme nämä ikävät lait pois mutta se edellyttää sopimista ylipäätään kiitos siitä että tämä keskustelu kuitenkin on ollut rakentavaa ja täällä on esitetty ihan hyviä vaihtoehtoja kuten olen aikaisemminkin sanonut en halveksu mitään vaihtoehtoja edustaja karimäki puhui työttömyyskorvauksen käyttämisestä starttirahaan aivan tätä hallitus on viemässä eteenpäin puhuitte työ ja sosiaaliturvan yhteensovittamisesta kyllä hallitus on viemässä eteenpäin muun muassa perustulokokeilua ja ihan tähän loppuun edustaja elon osaamista täytyy nyt laajentaa kun olen häntä tituleerannut kirjailija eloksi nyt hän on myös tutkija elo eli otan mielelläni vastaan tämän raportin kun se aikanaan valmistuu

puheenvuoroja jo aikaisemmilla kierroksilla ja viittaan muun muassa edustaja marinin edustaja mölsän ja edustaja sarkkisen puheenvuoroihin näistä energiapolitiikan ja energiatalouden linjauksiin liittyvistä kysymyksistä monet itse asiassa melkein kaikki tullaan käsittelemään perusteellisesti äskettäin käynnistyneen kansallisen energia ja ilmastostrategian valmistelun yhteydessä muun muassa energian pientuotantoon liittyvät uusiutuvan energian tukijärjestelmän kehittämiseen liittyvät samoin kuin energian ja sähkön huoltovarmuuteen liittyvät kysymykset ovat ovat aivan tämän strategian valmistelun ja laatimisen keskiössä niihin tulemme palaamaan vielä monta kertaa tässä salissa ja muilla foorumeilla kun käymme näitä kysymyksiä lävitse muun muassa energian huoltovarmuus mihin edustaja mölsä viittasi on hyvin tärkeä kysymys meillä tällä hetkellä

kotimainen sähkönkulutus ylittää kotimaisen sähköntuotannon noin viidenneksellä viime vuoden luku oli kaksikymmentäkaksi prosenttia lyhyellä tähtäyksellä tämä ei ole iso ongelma johtuen siitä että pohjoismainen sähkömarkkina toimii ja ja sähkönhinta on alhainen kaikkialla euroopassa myös pohjoismaissa mutta emme voi tuudittautua pitkän päälle sen varaan sen takia meidän tulee perusteellisesti miettiä ja sitten tehdä ratkaisuja sen suhteen miten kykenemme varmistamaan energian ja sähkön huoltovarmuuden ennen kuin olkiluoto kolme valmistuu vuoteen ja aikanaan fennovoima hanhikivi yhden suunnitellun mukaisesti vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä koskien edustaja marinin erittäin tärkeää kysymystä pariisin kokouksen vaikutuksista energiapolitiikkaan työllisyyteen ja kilpailukykyyn tämä on energialinjausten suhteen ennakoitu hallitusohjelman valmistelun yhteydessä eli siinä linjataan uusiutuvan energian osuudeksi yli viisikymmentä prosenttia ensi vuosikymmenellä mikä on aivan linjassa pariisin päätösten ja siihen perustuvan eun vuoteen kaksituhattakolmekymmentä tähtäävän energia ja ilmastolinjauksen kanssa kaikkein haastavin kysymys tulee olemaan se millä tavalla pystymme puolittamaan kotimaassa käytetyn öljyn ja miten kykenemme saavuttamaan hyvin kunnianhimoiset liikennepolttoainetavoitteet siihen myöskin tulemme palaamaan tämän strategian valmistelun yhteydessä on se minkä ministeri lindström totesi että olemme käynnistäneet intensiivisen vaikutusarvioinnin työllisyyden ja kilpailukyvyn näkökulmasta koska yhtäältä pariisin kokous avaa markkinoita cleantechille ja puhtaille ratkaisuille hienoa isot mahdollisuudet meille maailmanmarkkinoilla mutta toisaalta se luo paineita myöskin suomalaiselle energiaintensiiviselle teollisuudelle ja meidän pitää huolehtia siitä että meille ei tule vaikeuksia työllisyyden kannalta ja sen takia me tarvitsemme tässä myöskin

täällä kysyttiin tekesin alueellistamisesta niin haluaisin parilla lauseella vastata edustaja sarkkiselle koska tämä on tärkeä kysymys me olemme tänään ministeri lindströmin kanssa johtaneet temin johtoryhmää ja käsitelleet kysymystä aluehallintouudistuksesta siinä yhteydessä toteamme kantanamme sen että aluehallintouudistuksella voidaan edistää suomen talouskasvua määrittelemällä jokaiselle hallinnon tasolle sopiva rooli yritys ja työllisyyspalvelujen hoitamisessa ely keskusten te toimistojen ja maakuntien liittojen tehtävät on mahdollista siirtää lähes kokonaisuudessaan tuleville itsehallintoalueille toisaalta temin hallinnonalojen virastojen eräät tehtävät on tarkoituksenmukaista hoitaa jatkossakin valtakunnallisesti ovat muun muassa energiatukiin tekesin innovaatiorahoitukseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät tehtävät siis tekes jatkaa valtakunnallisilla yleisillä kriteereillä innovaatio ja

arvoisa puhemies juuri ministerit poistuvat meinasin juuri kehua että

vaihtamassa muotoaan ammatillisuus ja koulutus korostuvat ja suomeen on syntymässä kokonaan uusia työaloja ja vanhoja työaloja on hiljalleen poistumassa tässä tilanteessa jossa vanhat ajattelutavat eivät enää toimi on oikein kysyä miksi työmarkkinaosapuolet rakentavat poteroita kun tulisi ratkaista miten työn tarjonta ja tekijät kohtaisivat tällä hetkellä meillä on avoinna keskimäärin kuusikymmentäkaksituhatta työpaikkaa joihin ei löydy tekijöitä miten työllistymistä ja syntymistä voidaan edistää miksi on työttömälle kannattavampaa olla ottamatta vastaan työtä kuin tehdä työtä vastausta tähän kysymykseen on etsitty monilla eri tutkimuksilla niin ruuhka suomessa kuin kainuun korvessa hyviä vastauksia on myös löytynyt mutta työmarkkinajärjestöt eivät löydä näistä sellaista yhteistä nimittäjää jonka kanssa molemmat osapuolet voisivat kokea onnistuvansa tehtävässään tässä poteropelissä on lopulta vain yksi kärsijä ja häviäjä hän on työtön siksi on oikein kysyä onko tullut aika uudistaa koko työmarkkinajärjestelmä tätä ihmettä odotellessa voisimme tehdä ainakin seuraavia asioita ja totean että ajatellaan että opposition tehtävä on moittia vaan tuon rakentavia avauksia joustavuutta on lisättävä niin palkkaamiseen kuin työttömyysturvaan yksi nopeimmin työpaikkoja lisäävä toimenpide on pienten ja keskisuurien yrityksien työllistämisedellytyksien lisääminen kohdennetuilla tuilla ja oppisopimuskorvausten määrän nostaminen toinen merkittävä toimenpide on työttömyysturvan jatkuminen silloin kun ottaa vastaan lyhytkestoisen työn kolmas toimi on työttömyysjonojen putsaaminen siten että aktiivisesti siirretään työkyvyttömyyseläkkeelle jonottavat työhön kykenemättömät sairaat työkyvyttömyyseläkkeelle näin työttömyysjonoon jäisivät aktiiviset hakijat neljänneksi suurteollisuuden tukeminen olisi sidottava työllistämiseen suomessa ja investointeihin suomeen viidenneksi kolmannen sektorin potentiaali on otettava käyttöön yhtenä merkittävänä sosiaalisektorin työllistäjänä on arvioitu että kolmas sektori voisi tuoda jopa viisikymmentätuhatta uutta työpaikkaa jos esimerkiksi kansalaisten lahjoitukset kolmannelle sektorille olisivat osittain verovähennyskelpoisia

jotka juuri lähtivät olisin kysynyt onko tämä hanke edistymässä vai onko se haudattu kokonaan tämä hanke on siinä mielessä mielenkiintoinen että juuri tässä tilanteessa kun korot ovat negatiiviset ja suomen lainanottokyky on hyvä tällaisen erillisen infra oyn perustamisen kautta valtio voisi toimia merkittävien isojen investointien käynnistäjänä jolloin työtä syntyisi laajalti koko maahan ja erityisesti sellaisia investointeja joiden vaikutukset voivat voivat olla satakin vuotta meidän inframme hyväksi suomessa on työttöminä aktiivisia ihmisiä jotka odottavat että voisivat vastaanottaa työtä näitä esteitä tulisi aktiivisesti poistaa ja näiden esteiden poistamiseen olisin tässä kohtaa panostanut enemmän rahaa kuin hallitus nyt tekee olen pahoillani siitä että kun niin moneen muuhun asiaan laitettiin reilusti lisää rahaa niin tässä on kyllä harjoitettu niukkuutta

arvoisa puhemies

miljoonan asukkaan maana emme pysty luomaan riittävästi liiketoimintaa ilman vahvaa vientiteollisuutta ruotsissa pk yrityksillä on erittäin suuri noin viidenkymmenen prosentin osuus vientiteollisuudessa suomen pk yritysten vastaava osuus on tästä noin puolet eduskunnan ja koko yhteiskunnan tulee toimia siten että pk yritysten mahdollisuudet toimia vientimarkkinoilla ovat nykyistä paremmat tätä tarkoitusta palvelevat työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kansainvälistymisavustukset eri muodoissaan näitä hieman pystyttiin lisäämään budjettiesityksen eduskuntakäsittelyssä arvoisa puhemies kaksituhattakuusitoista budjettiin sisältyy menojen sopeutuksia vallitsevaan tilanteeseen mutta samalla yhteiskunnan toimintaa tehostetaan vastaamaan paremmin kansainvälisen kilpailun vaatimuksia suomen viennin kannalta voidaan positiivisena merkkinä pitää pariisissa hyväksyttyä ilmastosopimusta hallituksen tavoitteena on ollut kehittää cleantechiä ja biotaloutta pariisin sopimus antaa yrityksille mahdollisuuden myydä jo olemassa olevia sekä kärkihankkeiden myötä kehitettäviä tuotteita myös vientimarkkinoille tämä on ollut budjetissa työ ja elinkeinoministeriön tavoitteena mahdollistaa uusien alojen ja vihreän talouden kehittyminen suomessa vientituotteeksi hallituksen toimintaa arvostellaan koska se toiminnallaan sopeuttaa menoja tämä on erittäin yksipuolinen näkemys arvosteluissa nostetaan hallitusohjelmasta yksittäisiä kohtia irti asiayhteydestä ja tätä kautta yritetään estää uudistamista ja pitäytyä vanhassa keskustelu keskustelu keskittyy tarkoitushakuisesti sopeuttamisiin erilaisista työllisyyttä ja kansalaisten tasa arvoa lisäävistä toimista vaietaan aktiivisesti

työttömyyden hoitamista on tarjota ihmisille työtä nyt täytyy yrityksille luoda kasvun mahdollisuudet jolloin saamme suomeen uusia työpaikkoja maallamme ei ole mahdollisuutta että jättäisimme taloutemme nykytilanteeseen ilman aktiivista toimintaa talouskasvun edistämiseksi myös hallitusohjelman yrittäjyyttä edistävien hyvien kirjausten toteuttamista pitäisi voida aikaistaa tarkoitan tällä niitä verokohtia joita hallitusohjelmaan kirjattiin täällä on puhuttu myös siitä että työttömyyskorvauksia pitäisi voida käyttää yritystoimintaan starttirahana näin tietysti voidaan nytkin jo tehdä mutta ilmeisesti tarkoitetaan sitä että ne pitäisi voida verovapaasti käyttää starttirahana viime vaalikaudella sdpn käsissä oli tulevaisuuden kannalta kolmen tärkeän salkun kokonaisuus opetusministerin valtiovarainministerin sekä työministerin toiminnan lopputulos on nyt nähtävissä ehkä tuolloin olisi voitu tehdä jotain toisin varsinkin kun ensimmäiset euroalueen maat olivat jo ajautuneet erittäin vaikeaan talouskriisiin varmastikin olemme yhtä mieltä siitä emme halua maatamme ja kansaamme siihen samaan talouskurimukseen minkä monen muun eu maan kansalaiset ovat joutuneet kokemaan aikaa ei ole hukattavaksi

värderade talman talouspolitiikan keskeisimpiä tehtäviä on parantaa yrittämisedellytyksiä sekä panostaa uusiin kestävän kasvun mahdollisuuksiin esimerkiksi sääntelyn ja normien purku on yksi esimerkki hallituksen tervetulleista pyrkimyksistä ja talousvaliokunnan jäsenenä voin todeta että tavoite otetaan työssä aidosti ja konkreettisesti huomioon hyvässä yhteistyössä ja hyvässä hengessä yli puoluerajojen

on kuitenkin tärkeä muistaa että maamme taloutta ei käännetä kestävälle kasvu uralle minkä tahansa yrittämisen tai työn tekemisen kautta on hyvä mutta ei missään tapauksessa riitä että rakennamme toisillemme asuntoja tai pilkomme naapurille puita toivon vilpittömästi että kaikki tässä maassa ymmärtävät korkean teollisen jalostusarvon sekä kasvaville markkinoille suuntautuvan viennin merkityksen ja potentiaalin maamme hyvinvoinnin rakentamisessa yksi uusi työpaikka korkean jalostusasteen vientiteollisuudessa luo automaattisesti useita muita uusia työpaikkoja alihankintaverkostossa logistiikassa palvelusektorilla ja niin edelleen julkiset tutkimus kehitys sekä infrapanostukset on pääasiallisesti ohjattava sellaisille alueille ja aloille joissa nimenomaan teollinen jalostusarvo ja vienti ovat korkeimmillaan ja joissa myös yritykset itse panostavat vahvasti tutkimukseen ja kehitykseen tekes keskusteluun seuratkaa missä luodaan uutta rahaa viennin kautta ja teollisen jalostusarvon kautta sinne ehkä kannattaa suunnata sitä julkista rahaa poikimaan uutta jos esimerkiksi vaasassa sijaitsevan pohjois euroopan johtavan energia ja cleantech keskittymän veturit jotka tuovat maahan miljardeja euroja ja työllistävät kymmeniätuhansia omassa ekosysteemissään päättävät lähteä vaasasta ja helsingistä on on seuraava osoite kiina intia tai brasilia ei mikään muu suomen kaupunki on koko maamme etu että eri seutuja kehitetään niiden omista vahvuuksista lähtien vain täten voimme luoda kansainvälisesti kilpailukykyisiä keskittymiä joiden kautta luodaan ja tuodaan uutta rahaa koko maamme hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi

kautta koko suomi varmasti nousee luen tässä vielä rkpn vaihtoehtobudjettiin pohjautuvan valtiovarainvaliokunnan mietintöön kuusitoista vastalauseen neljännen näin voi ilmeisesti tehdä elikkä vastalauseen epäluottamuslause ehdotus kuuluu näin sipilän hallitus esittää hallituspuolueiden vaalilupauksista huolimatta massiivisia koulutukseen kohdistuvia leikkauksia hallituksen esittämät subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoitukset johtavat siihen että lapsia perhetaustasta riippuen kohdellaan eriarvoisesti koulutusleikkaukset muodostavat todellisen uhan opetuksen ja tutkimuksen laadulle koulutuksen tasa arvolle ja maamme kilpailukyvylle hallitus leikkaa myös valtavasti kehitysavusta leikkaukset laskevat kehitysavun häpeälliseen

kohdistuvat suoraan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin kehitysapuleikkaukset vaarantavat myös suomen maineen vastuullisena ja luotettavana kansainvälisenä toimijana tämän johdosta eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan

äärimmäisen tärkeä asia urho kekkonen omana aikanaan opetti meille sen että venäjän kaupalla maan elintaso nousee ja edelleen siihen on meidän luottaminen se on totta että nämä euroopan unionin pakotteet ovat edelleen voimassa mutta meidän on pidettävä huoli siitä huolimatta siitä että jonakin päivänä markkinat lähtevät vetämään sitä päivää ei vielä ole näköpiirissä mutta ennen ennen kaikkea kauppasuhteet on pidettävä kunnossa ja myös suhteet itään aina totta kai minähän sanoin

sitten toinen asia jossa suomella on paljon vielä tekemistä ja olemme paljon toki tehneet suomalainen energiatekniikka voimalatekniikka esimerkiksi suomessa hyvä kattilateollisuus joka tuottaa erinomaisia chp kattiloita jotka tuottavat suomeen sekä lämpöä että sähköä yhtä aikaa tästä energiantuotantomuodosta meidän on pidettävä kiinni kaikin keinoin se on suomen kannalta paras vaihtoehto se on edullinen se on taloudellinen ja ennen kaikkea puhdasta energiaa silloin käytetään puuta ja turvetta ja se on semmoinen koktaili joka on aivan ylitsekäymättömän hyvä toivoisin kuitenkin että kun pariisin ilmastokokouksen tavoitteita lähdetään viemään eteenpäin tähän maahan otettaisiin myös jäljellä mitkä ovat järkeviä rakennettaisiin nekin loppuun koska ei ole mitään järkeä jättää niiden jo valjastettujen vesistöjen rakentamista kesken keskustelun vuotoksen altaastakin pitää olla edelleen ajankohtainen koska minun mielestäni ei ole järkeä laskea sitä vettä tulvimaan rovaniemen kaupunkiin kun se voitaisiin yhtä hyvin valjastaa ja hoitaa se homma kotiin mutta suomalainen suomalainen tapa on aina yleensä ollut pilata näitä omia mahdollisuuksia tässä suomalaiset ovat onnistuneet kohtuullisen hyvin toivon että järki tässä asiassa voittaa ja pystymme tuottamaan enemmän kotimaista energiaa kolmantena kolmantena aiheena sitten biotalous tietenkin suomalaisessa metsässä on se noin kolmenkymmenenviiden miljoonan motin hakkuureservi joka vuosittain voitaisiin voitaisiin hyödyntää osa siitä menee tietenkin selluteollisuuteen osa menee sahoille mutta siitä riittää myös sopivasti panoksia energiantuotantoon jokainen sellutehdas itsessään on erinomainen energiantuotantolaitos elikkä kun sellutehdas rakennetaan kuten äänekoskelle tapahtuu toivon mukaan myös kuopioon toivon mukaan myös kemijärvelle se tarkoittaa että tuotamme samalla sekä sähköä että kaukolämpöä edullisesti ja puhtaasti

malmilöydöksen mikä sieltä on tehty arvo on mittaamattoman suuri todennäköisesti suurempi kuin outokumpu osakeyhtiön aikanaan outokummussa löytämän kuparimalmion arvo oli eli tässä asiassa suomalaisille pitää antaa pitkä miinus suomalaisten on omaa kallioperää pystyttävä hyödyntämään kansalaisten eduksi paremmin se että myymme kaiken ulkomaille ja annamme ulkomaisten tulla tänne investoimaan vapaasti on totta kai vapaan euroopan malli näin pitää toimia mutta miksi emme itse ole siinä mukana valtion pitää olla tässä aktiivisempi lopuksi arvoisa puhemies tämä kaikki edellyttää että väylät on saatava kuntoon tiet radat ja vesitiet on otettava käyttöön vesiteiden surkeaa tilannetta suomessa en voi muuta kuin ihmetellä miksi me emme osaa hyödyntää maailman halvinta kuljetusmuotoa joka sitä paitsi maailman puhtain kuljetustapa meillä on tekniikkaa meillä on osaamista mutta mistä se on kiinni taitaa olla tämä sama tiukkapipoisuus mikä meitä niin monessa muussa asiassa vaivaa ja sitten tämä valokuituverkko mistä kerran jo vastauspuheenvuorossa mainitsin tähän maahan pitää saada maan kattavat nopeat laajakaistayhteydet niin että valokuitu rakennetaan kaikkialle tähän maahan ilman valokuituverkkoa nopeita laajakaistayhteyksiä yksikään yritys ei toimi kunnolla se on ihan itsestäänselvyys jopa nykyaikainen maatila jossa on esimerkiksi

arvoisa puhemies ajattelin jatkaa keskustelua siitä mistä äskenkin jo puhuin tässä debattikeskustelussa eli energia ja ilmastopolitiikasta pariisin ilmastokokousta todella voidaan pitää historiallisena sen laajuuden ja eri kansakuntien sitoutumisen ja myös näiden kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden näkökulmasta energia ja ilmastopoliittinen käännekohta siitä toki tulee vasta siinä vaiheessa kun nämä kunnianhimoiset tavoitteet toivottavasti laitetaan käytäntöön ja toivottavasti mahdollisimman pian kuten aikaisemmin mainitsin tällä hetkellä suomessa valmistellaan uutta energia ja ilmastostrategiaa joka on tarkoitus tuoda vuonna kaksituhattakuusitoista eduskunnalle keskusteltavaksi selontekona ja tästä aikaisemmin kysyinkin jo ministeri rehniltä ja sain häneltä hyvän vastauksen tähän olisin halunnut kiittää ministeriä valitettavasti

asetettiin tämmöinen parlamentaarinen parlamentaarinen energia ja ilmastokomitea tekemään sitä työtä koska tämä on kysymys joka yhdistää niin hallitus kuin oppositiopuolueita tämä on kysymys joka jatkuu yli vaalikausien niin sen takia on ihan valtavan tärkeää että saadaan mahdollisimman laajasti eri puolueet mukaan tekemään tätä työtä

nytten tämän puitteissa meidän pitäisi tehdä millä tavalla me voisimme hyödyntää tämän pariisin ilmastokokouksen mahdollisuudet ja toisaalta vastata myös niihin tavoitteisiin mitä sieltä eri maille asetettiin tietenkin meidän pitää nähdä nämä asiat ennen kaikkea suomelle isoina mahdollisuuksina mahdollisuuksina niin suomen elinkeinopolitiikalle viennille tämä voi olla meille merkittävä asia siinä millä tavalla suomeen luodaan uutta elinkeinotoimintaa millä tavalla yritykset saavat luotua tuotteita maailmanmarkkinoille ja näillehän tulee olemaan kova kysyntä nyt jos näitä pariisin ilmastokokouksen tavoitteita toden teolla halutaan laittaa täytäntöön

tässä merkittävässä roolissa ja olisin vastaavasti ministeriltä halunnut kysyä millä tavoin suomessa aiotaan tämän puolen asioita laittaa voimaan ja miten myös tämä energiansäästöpuoli tulee tähän kokonaisuuteen mahdollisimman hyvin mukaan

sitten tästä hallituksen politiikasta laajemmin mistä täällä aikaisemmin on keskusteltu ja mitä keskustelua tänään myöhemmin jatketaan sinänsä on kurjaa että politiikka on sillä tavalla ristiriitaista että toisaalta halutaan tehdä esimerkiksi tämä energia ja ilmastostrategia ja katsotaan että tämä avaa meille uusia mahdollisuuksia elinkeinopolitiikan suuntaan viennin suuntaan mikä on hyvä asia mutta toisaalta samaan aikaan hallitus on leikkaamassa koulutuksesta tutkimuksesta innovaatiotoiminnasta merkittäviä määriä rahoitusta minun on vähän vaikea nähdä millä tavalla tämä yhtälö oikein aiotaan toteuttaa kun samaan aikaan kun meidän pitäisi kehittää uutta ja vastata näihin uusiin haasteisiin ja myös mahdollisuuksiin me syömme tätä pohjaa jonka avulla meidän pitäisi tätä uutta elinkeinopohjaa sitten rakentaa eli näen että tässä kyllä hallituksen politiikka on monessa suhteessa ristiriitaista ja toivoisin että nämä koulutusleikkaukset ja säästöt nähtäisiin myös tämän energia ja ilmastopolitiikan

arvoisa herra puhemies

sektorilla toimivat alat ovat niitä meidän kasvuun tähtääviä aloja ja kaikki mitä siellä tehdään viittaa meidän hyvinvointiin ja siihen kasvuun kaikkeen siihen millä me saamme tätä maata taas paremmin jaloille me tarvitsemme yrittäjyyttä ilman yrityksiä meillä ei voi olla työntekijöitä ja jos tätä kokonaisuutta ole niin ei meille myöskään verotuloja tule millä me me sitä kakkua pystymme tässä yhteiskunnassa kasvattamaan me tarvitsemme toimia tässä yhteiskunnassa että me voimme yrittäjyyden edellytyksiä perustaa on erittäin valitettavaa että monesta monesta yrityksestä huolimatta yhteiskuntasopimusta ei eteenpäin saatu ja täytyy sanoa että kyllä työmarkkinajärjestöjen toiminta tuntuu äärimmäisen vastuuttomalta tässä tilanteessa missä tällä hetkellä ollaan kummallakaan puolella ei nyt olla pulmusia tässä asiassa mutta kyllä tämä aktn toiminta kuvastaa sitä vastuuttomuutta kerta kaikkiaan sitä omaa napaan katsomista mitä nyt ei tarvittaisi se että vielä porukasta kritiikkiä tuli ja tälle kritiikin antajalle pohjoispohjalaiselle luottamusmiehelle annetaan potkut siitä hyvästä että hän osoittaa myötätuntoa pienipalkkaisia hoitajia kohtaan menee kyllä ainakin minun ymmärrykseni yli herra puhemies no mitä sitten pitää tehdä että päästään eteenpäin ei hallitus voi jäädä tuleen makaamaan kyllä on tehtävä ratkaisuja ja ne varmasti ovat kipeitäkin ratkaisuja ja ja joudutaan sitten puuttumaan puuttumaan tähän näillä kilpailukykypaketeilla on sopeutettava meidän talouttamme on tehtävä niitä ikäviä leikkauksia ja niin edelleen jotta tätä taloutta tasapainoon saataisiin on muistettava että meillä on sata miljardia euroa velkaa tämän vaalikauden taitaa nyt olla jo niillä hilkuilla että ollaan sen yli ja ensi vuonnakin otetaan yli viisi miljardia euroa velkaa näin voi mennä vuodesta

yli varojemme nyt jo ainakin kahdeksan vuoden ajan ja jos me emme tätä saa kääntymään nyt lähivuosina niin meillä tulee äärimmäisen suuret ongelmat euroalueen sisällä suomen pankki on tehnyt omia laskelmiaan me olemme kreikan kanssa investointien suhteen siellä euroopan häntäpäässä ja senkin vuoksi meidän on saatava yritykset uskomaan siihen että tänne maahan halutaan investoida tänne maahan halutaan tehdä kasvua herra puhemies mistä kasvua on saatavissa meillä on äärimmäisen hyvät luonnonvarat tässä maassa biotaloudessa mikä meillä on hallituksen kärkihankkeenakin on edellytyksiä kyllä tämän maan hyvinvoinnin kasvuun kotimaisessa energiassa bioenergiassa metsien paremmalla käytöllä löytyy kasvua bioenergiaan puurakentamiseen parempaan jalostamiseen meidän meidän luonnonvaroistamme metsävaroistamme on polttoaineiden tekoa ja niin edelleen me mitä meillä metsässä on me puhumme energiasta ja me tarvitsemme meidän luonnonvaroistamme turvetta siihen tukipolttoaineeksi pääasia kaikessa on se että me pääsemme pienempään tuontienergiaan että me pääsemme öljyn kulutusta laskemaan että me pääsemme kivihiilestä eroon ne ovat niitä kunnianhimoisia tavoitteita joita meidän pitää jyrkästi ajaa eteenpäin

viisi miljoonaa kuutiota sadanviidenkymmenen kilometrin säteeltä ja yksi pilkku viisi miljoonaa kuutiota myös kauempaa se tarkoittaa sitä että jotta se puu saadaan liikkeelle myös sinne äänekoskelle tarvitaan toimiva infra perustienpidon pitää olla kunnossa että se puu saadaan sieltä pienten teiden varresta sinne äänekoskelle tai muihin jatkojalostuslaitoksiin perille sen tiestön pitää olla kunnossa mutta me tarvitsemme myös toimivaa rautatietä sen takia näihin pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota on kaksi erityistä hanketta valtatie kahdeksantoista keski suomen ja etelä pohjanmaan välinen tieliikenneyhteys sekä haapamäen rata näillä molemmilla on tulevaisuutta jos näin halutaan tehdä kiitos

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat täällä on pidetty tänään laadukkaita puheenvuoroja ja

oikeusministerin ja kauppa ja teollisuusministeri rehnin alustuksien pohjalta on käyty vakavaa keskustelua suomen työllisyydestä maahanmuuttoa on sivuttu on työttömyyspolitiikkaa on hankkeita biotaloutta näihin muutamiin kohtiin haluan myös omassa puheenvuorossani kiinnittää huomiota jo aiemmin mainitsin kimolan kanavan hyvänä työllisyyshankkeena päijät hämeen kymenlaakson alueelle edustaja savola äsken metsäteollisuuden isot hankkeet äänekoskella ne vaikuttavat myös etelä suomeen tuollaisella isolla teollisuushankkeella on hyvin laajat vaikutukset ja ja tiestön osuus rautateiden maanteiden osuus jotta puu saadaan liikkeelle nousee erittäin suureen rooliin myös kuusankoskella vihitään tammikuussa uusi sellutehdas ja sitä kautta kaikki tämmöiset merkittävät liikenne ja infrahankkeet ovat tärkeitä ministeri rehn monessa otteessa otti puheessaan esille ja uusiutuvan energian mahdollisuuksiin myös uskon meillä on omilla alueillamme myös niissä myönteisiä hankkeita ja ja toivon että ministerit omissa ministeriöissään ajavat näitä ja saadaan biotaloutta liikkeelle ilmastonmuutosasioissa päästiin pariisissa viikonlopun aikana hyvään sopimukseen ja pitäisi tapahtua myös täällä suomessa jotta suomi saadaan kuntoon täytyy suomessakin palata sopimusten teille yhteinen sopimus työmarkkinajärjestöjen kesken olisi minusta äärimmäisen tärkeää tässä asiassa ja ilmastonmuutosta toivoisin myös tänne työmarkkinapöytään täällä on moneen kertaan todettu että pöydän molemmilla puolilla tarvitaan nyt asenteellisia muutoksia ja ja tähän tähän joukkoon myös itse haluan kuulua niin että kehotankin järjestöjä tähän vakavasti suhtautumaan pariisissa osattiin sopia ja siellä kaikki ottivat vastuuta mutta myös antoivat periksi joistain omista tavoitteistaan tämä voisi olla hyvä opetus myös suomalaisille neuvottelijoille tällä hetkellä omissa omissa työmarkkinaneuvotteluissaan tässä vaiheessa puheenjohtaja palolan avaus tuntuukin rohkaisevalta ja uskon että sillä on merkitystä päivän mittaan puhuttiin paljon myös maahanmuutosta ja maahanmuuttajien työllistymisestä ja edustaja yanar käytti vahvan puheenvuoron maahanmuuttajien turvapaikanhakijoiden ja perheenyhdistämisen puolesta se on todella tärkeä asia mutta se on maahanmuuttopolitiikkaa ja useasti se se sotketaan myös työllisyyspolitiikkaan suomessa työperäinen maahanmuutto on kuitenkin aivan eri asia ihmiset jotka lähtevät täällä maailmalta liikkeelle tulevat suomeen hakevat työpaikkoja se on sitä toivottavaa työperäistä maahanmuuttoa he eivät lähde kotimaastaan epävakaita oloja pakoon vaan tulevat tänne aidosti hakemaan työpaikkaa tälle porukalle ja yli kolmellesadalletuhannelle suomalaiselle työttömälle tämä maahanmuuttopolitiikan hoitaminen on suuri haaste niin kuin täällä työministeri lindström omassa puheenvuorossaan otti esille työperäinen maahanmuuttajahan ei tarvitse turvapaikkaa hän ei tarvitse perheenyhdistämissopimusta eikä kotouttamisohjelmaa vaan hän tulee aidosti samoille työmarkkinoille niin kuin allekirjoittanutkin jos jos töitä hakee samoiten voi olla jonkin muun euroopan valtion tai afrikan valtion kansalainen tässä tahtoo useasti mennä nämä termit sekaisin ja sotketaan tämä maahanmuuttopolitiikka mikä sinällänsä omana asianaan on äärimmäisen tärkeä siinä luotan tällä hetkellä täysin ministeri lindströmin ja ministeri orvon tapaan hoitaa asiaa ja heille isot kiitokset siitä

arvoisa puhemies tuossa debattivaiheessa kyselin hieman vasemmisto opposition ja sosialidemokraattien miten niitä tuottavia työpaikkoja saataisiin lisää en saanut siihen kysymykseen vastausta ainakaan edustaja kiljuselta hän toi esille sosialidemokraattien yrittäjäpaketin luin sen paketin tuossa nopeasti läpi ja totesin että se on pääasiassa sisämarkkinoitten kanssa näpertelyä jossa oli ainoastaan yksi toimi joka edes teoriassa voisi jotenkin edistää vientiä eri asia uskooko joku siihen että se edistäisi vientiä muuten tämä keskustelu on ollut sellaista kuin olisi dosentille puhunut elikkä kun kysyt kysymyksen et saa vastausta vaan saat uuden ongelman ja tämä uusi ongelma jonka tuossa kuulin oli toinen näistä mantroista mitä oppositio tässä salissa on hokenut puoli vuotta sen pakkolain ohella ja se mantra on naisvaltainen pienipalkkainen ala onko nyt niin että sosialidemokraatteja ei niinkään kiinnosta miesten työllistyminen kun jatkuvasti puhutaan siitä naisvaltaisesta alasta eikö miesten työllisyys olekaan tärkeää minun mielestäni se on huolestuttaa suuresti miesten työttömyys joka voi johtaa syrjäytymiseen ja ongelmiin erityisesti huolestuttaa suomalaisten miesten työttömyys täällä sanotaan että maahanmuuttajat tarvitsisi työllistää kuitenkin suurin osa maahantulijoista on jostain sattuneesta syystä miehiä ja kun miehet ovat jo ennestään suomessa työttömiä niin miten nämä maahan tulevat miehet voisivat työllistyä kun ovat huonommin koulutettuja ja huonompia kielitaidoltaan kuin suomalaiset miehet eihän ole mitään logiikkaa epäilen näitä kotouttamistoimia ja sen puoleen antaisinkin tukeni edustaja ronkaisen esittämälle kotiutukselle eli kotoutuksen sijaan kotiuttamista se olisi prioriteetti arvoisa puhemies paljon puhutaan näistä työllistämisistä ja nuorisotakuista mutta nehän ovat pohjimmiltaan vain veden kantamista kaivoon ne eivät ole menneinä vuosina auttaneet pysyvien työpaikkojen luomisessa minkä takia ne auttaisivat nytkään sen paremmin edustaja andersson puhui työllistämisrahoista ja niitten budjetoimisesta edellisen hallituksen toimesta kyllähän me kaikki tiedämme että ne rahat aina budjetoidaan alibudjetoidusti ja sen jälkeen tehdään lisäbudjetteja niitten rahojen paikkaamiseksi ei edellisellä hallituksella tuntunut siihen olevan motiivia että annetaan uudelle hallitukselle sitä kautta rahoja vaan ne kaikki pitää kaivaa lisäbudjeteissa

arvoisa puhemies olisin itse asiassa vastannut edustaja mäkelälle jo aikaisemmin jos olisin silloin saanut debattipuheenvuoron kun edustaja mäkelä puhuu tuottavasta työstä ja viittaa siihen että ikään kuin tämmöinen verovaroilla tehty työ eli verovaroista maksettu työ julkisen sektorin työ ei olisi tuottavaa työtä niin täytyy vain ihmetellä mihin oikein viittaatte meneeköhän teillä nyt kaksi termiä sekaisin eli tuottava työ ja tuotannollinen työ jos meillä ei olisi koulutusta jos päivähoitoa jos meillä ei olisi sosiaali ja terveyspalveluita niin ei meillä olisi tässä maassa muutakaan työtä eli yhteiskunta ei ole vain kapea siivu kapea sektori vaan yhteiskunta on kokonaisuus johon kuuluu sekä julkinen työ että yksityinen työ ja nämä tukevat toisiansa ja ovat välttämättömiä jotta myös toinen työ voi toteutua eli tässä mielessä en kyllä missään nimessä ymmärrä edustaja mäkelän viittauksia ja toivottavasti tässä oli nyt teille vastaus niin että ehkä opitte jotain

oli tietysti erinomaista että edustaja mäkelä alentui nopeasti silmäilemään yrittäjäpaketin jossa on kuitenkin

toimenpiteitä kaikenkokoisten yritysten aseman helpottamiseksi ja yrittäjyyden edistämiseksi viennin osalta olemme täällä nimenomaan saaneet toimia aikaan esitämme toimenpidettä viennin veturiverkostosta jonka on tarkoitus vastata juuri siihen kohtalonkysymykseen eli siihen miksi suomalaiset yritykset eivät saa isoja urakoita ulkomailta siinä on rakenteellisia ongelmia meillä on aikaisemmin silloin kun finpro on toiminut paremmin kuin nyt ollut siinä parempi tilanne kuin nyt en ymmärrä ollenkaan miksi meidän rakentavaa esitystämme tällä tavalla tällä tavalla vedetään alas kun tämä on meidän yhteinen huolemme lisäksi vientiin

arvoisa puhemies on hienoa että sosialidemokraateilta löytyy nyt erityispanostuksia myös yrittäjyyteen tämä on meidän yhteinen tavoitteemme ja siihen työllistämiseen myös itsensä työllistämiseen ei vain muitten ja mielelläni kuulisin myös noita konkreettisia toimenpiteitä kuinka työllistäminen olisi kannattavampaa kysehän on nimenomaan siitä että tällä hetkellä yrittäjälle on liian riskipitoista palkkaaminen erityisesti pienyrittäjälle tämä on ihan yleisesti tiedossa oleva fakta sitten kannustaisin myös siihen olisin mielelläni kuullut kun ollaan huolissaan ja aiheesta siitä että nämä niin sanotut pakkolait sitten koskisivat naisvaltaisia aloja erityisesti se on ihan totta teittehän kaikkenne että tämä yhteiskuntasopimus syntyy jotta miesvaltaiset alat osallistuvat ennen kaikkea ja kaikki alat tähän meidän suomen nostamiseen tästä vakavasta

kyllä tietysti kaikista parasta meidän työllisyydellemme tekisi se että sdp antaisi työntekijäjärjestöille rauhan nyt sopia yhteiskuntasopimuksesta jollain tavalla jäin miettimään sitä kun linnan juhlia jälkikäteen katsoin ja ylen selostaja esitteli lauri ihalaisen sakn kansanedustajaksi mietin että taisi taisi olla paha virhe mutta kun nyt tätä keskustelua on täälläkin kuunnellut niin aika monessa puheenvuorossa on tullut esille se että kyllä sdpllä on vahvasti sormet tässä pelissä taikka ainakin annetaan ymmärtää että jos olisitte tehneet näin niin asia etenee

herra puhemies kyllä se tietysti kummeksuttaa että se viisaus on löytynyt nyt viime kaudella oli valtiovarainministerin salkku työministerin salkku siinä tilanteessahan me nyt olemme mikä on jäänyt perintönä tästä ja nyt on tehtävä korjaavia liikkeitä yhteiskuntasopimusta on yritetty nyt monta kertaa kaikkihan me toivomme että se pääsisi syntymään mutta on se ihme ja kumma kuitenkin että jopa ay liikkeestä vaikka sielläkin sitä nihkeyttä on ja akt nyt on oma luku sinänsä uudistumiskykyä löytyy enemmän tällä hetkellä kuin sitä löytyy sdpstä täällä on totaalinen ei linja kaikkeen mitä hallitus on esittänyt me joudumme tekemään sopeutusta me joudumme tekemään leikkauksia pakko kääntää suomen taloudellinen tila toiseen asentoon kuin missä se tällä hetkellä on kyllä minä vetoaisin myös sdphen teillä on hyvät kontaktit sinne työmarkkinajärjestöjen työntekijäpuolelle vaikuttakaa siellä että me pääsemme tämän maan kehityksessä eteenpäin
värderade talman edustaja puhui maahanmuuttajien matalasta koulutustasosta tämä väärinkäsitys on syytä heti oikaista ellei suomen yleinen koulutustaso ole huomattavasti ruotsin koulutustasoa korkeampi ja ellei maahanmuuttajien jakauma poikkea huomattavasti ruotsin maahanmuuttajien jakaumasta niin voin viitata ruotsalaiseen tutkimukseen jonka mukaan maahanmuuttajien koulutustaso

kyllä hallituksella on vastuu tulosopimusten onnistumisesta niin kuin edellisilläkin hallituksilla on on ollut ja niillä on ollut kyllä huomattavasti parempi onnistumisprosentti nykyhallitus on epäonnistunut laskutavasta riippuen kolmesta neljään kertaa ja ei ole ehkä kovin rakentavaa laittaa sitä sdpn syyksi kyllä tämä on nyt teidän vastuullanne kantakaa se vastuu kun teillä on se valtakin luokaa sellaiset olosuhteet että sopimus voi syntyä se on teidän vastuullanne tietenkin vaihtoehtona voi olla se että

ja nyt mielelläni edustaja jarvalle kerron sdpn vaihtoehdosta lyhyesti yksinyrittäjien osalta suomessa on sataseitsemänkymmentätuhatta yksinyrittäjää ja silloin olisi aivan loistavaa jos he palkkaisivat toisen ulkopuolisen työntekijän siihen tarjoamme työntekijän palkkausvähennystä konkreettinen toimi

arvoisa puhemies tämmöinen asia että täällä sdp puhuu työllisyyspaketeista ja kyllä se normaali yrittäminen lähtee siitä kun luodaan edellytykset nythän on menty siihen tämmöinen vasemmistolainen politiikka on tehnyt sen että kaikki kate on syöty pois sosialisoitu pois sieltä eivät tämmöiseen pääomat tule sijoittamaan eivät ne sosialismiin sijoita eivät varmasti ne lähtevät ainoastaan sinne missä lähtee kakku kasvamaan sinne sijoitetaan rahaa eikä siihen että jaetaan sitä kakkua ja sanotaan että tulepas nyt tänne kaveri vaikka eero lehti niin jaetaan ne pois eero lehti sanoo että pistetään rahapussi takataskuun hän sijoittaa sen jonnekin muualle elikkä tästä sosialistisesta ajattelusta täytyy päästä eroon ja

marin mäkelä ja pakkanen ja sitten siirrymme puhujalistaan

puhemies ymmärrän että edustaja heinosta hirvittää tämä tilanne mihin hallitus on tämän maan ajanut hyvin lyhyessä ajassa me olemme olleet pitkään sopimusyhteiskunta ja nyt näin nopeasti te olette tämän pitkän perinteen

romuttaneet kaikki me tiedämme että työmarkkinasopimuksen suurin este on hallituksen ajamat pakkolait ja se että hallitus on mennyt ikään kuin työnantaja ja työntekijäosapuolen väliin sillä tavalla että se puolustaa vain työnantajaosapuolta ja sitten työntekijäosapuoli jää tästä kokonaan irti ja edustaja savolalle aikaisempaan väitteeseen että suomi velkaantuisi ja olisi tämän sadan miljardin rajan saavuttanut aikaisemminkin olen jo tässä salissa korjannut tämän väitteen ja lainaan valtiokonttorin apulaisjohtaja mika arolaa joka selvensi asiaa että tämä raja ei ole vielä ylittynyt näin

arvoisa puhemies kyllä tämä työmarkkinoiden epäluottamus ja epäsopu johtuu pitkälti siitä että ay liike vieläkin laskee pystyvänsä vaikuttamaan demareitten kautta eikä ymmärrä tosiasioita tämän tilanteen suhteen missä tämä maa on sanon kommenttina siihen mitä oli ensin verotulot vai julkinen sektori meillä täytyy olla ensin verotuloja ennen kuin meillä voi olla julkinen sektori emme voi maksaa julkista sektoria ilman verotuloja ja tällä hetkellä julkinen sektori on liian suuri vientiteollisuuden kantokyvyn kannalta ja sen ongelman kanssa me painimme

suomeen tulevat maahanmuuttajat irakista ja somaliasta eivät työllisty pitkilläkään kotouttamistoimenpiteillä

arvoisa puhemies tässä edustajat oppositiosta ovat kertoneet että täällä on pakkolaki eihän ole vielä mikään laki voimassa elikkä suomessa on edelleen mahdollisuus sopia työmarkkinajärjestöjen kesken ja niin kuin tuolla omassa puheenvuorossani sanoin olen huolissani että kummallakaan puolella pöytää ei tällä hetkellä ymmärretä että sopimus sopimus pitää saada aikaiseksi olen edustaja hakkaraisen kanssa täysin samaa mieltä ettei suomalainen pienyrittäjä tarvitse välttämättä mitään isoja tukirahoja työllistääkseen se tarvitsee hyvän ammattitaitoisen henkilökunnan ja tuotteen minkä se myy ja sitten toisaalta se voi olla myös palvelu mikä myydään mutta eivät nämä firmat millään tukirahoilla pysy ja sitten kysyisin opposition edustajilta paljonko se teidän tukenne sille yrittäjälle on paljonko sitä niin sanottua ilmaista rahaa yrittäjille annetaan että he työllistävät ne eivät ole aitoja työpaikkoja semmoiset millä tukityöllistetään
tässä debatissa aivan ehdottomasti viimeiset puheenvuorot ovat järjestyksessä edustajat

puhemies ensinnäkin edustaja marinille kun syytätte hallitusta siitä että ollaan sekoitettu työmarkkinat pakkohan meillä on vaihtoehto olla jos työmarkkinajärjestöt pysty sopimaan niin pitäisikö meidän tumput suorina odottaa ja katsoa kun tämä maa menee entistä syvemmälle pitäisikö meidän odottaa tumput suorina että tämä maa menee entistä syvemmälle sitäkö sdp haluaa me joudumme tekemään toimia mikäli työmarkkinajärjestöt korporaatiot eivät pysty sopimaan asioista keskenään me emme katso tumput suorina niin kuin edellinen hallitus selvästi teki valtionvelka pyydän nöyrimmästi anteeksi jos me emme ole juuri sen sadan miljardin euron yläpuolella mitä sanoin olen huomannut että täällä on hyvin vaarallista sanoa lukuja saatikka tuolta ministeriaitiosta niin myöskin täältä ehkä se meidän velka on joku yhdeksänkymmentäkuusi viiva yhdeksänkymmentäkahdeksan miljardia euroa noin sata miljardia mutta mutta lukujen sanominen tässä salissa on riskialtista pyydän sitä nöyrimmästi anteeksi

kyllä tässä nyt on todettava että naisten yrittäjyys nimenomaan on myös sdpn sydämen asiana suuri osa näistä yksinyrittäjistä jotka äsken mainitsin ovat naisia teidän budjetissanne ole mitään toimenpiteitä sen eteen että yksinyrittäjyyttä joka on kuitenkin yleistyvä työn muoto suomessa auttaisitte olen kyllä samaa mieltä siitä että että kyllä näin on että hallitus on vastuussa siitä että tulosopimusneuvottelut käydään hyvässä hengessä ja vastuussa siitä jos jos ei kykene niitä auttamaan edellisten hallitusten onnistuminen on ollut parempaa siitä esimerkkinä eläkesopimus joka edellisen hallituksen kaudella saatiin aikaan ja joka on kansainvälisesti ainutlaatuinen siinä suomalaiset kuten meillä kansalaisilla on tapana tingimme omista lyhyen tähtäimen eduistamme kansantalouden eteen kyllä meillä palkansaajilla on tähän valmiutta

tilanne se että hellämielisyyteni pakottaa minut myöntämään puheenvuoron edustaja jarvalle ja sitten edustaja heinonen

itsekin edustan niin olette kai kuulleet että hallitus esittää tätä kahtatuhattaviittäsataa euroa yrittäjille erityisesti naisyrittäjiä helpottamaan kun heidän naispuolinen työntekijänsä yleensä näitä vauvoja saa ja joutuu jäämään töistä pois niin saa tämän kertakorvauksen joka on

saavat jatkossa paremmin keikkoja ja ottaa vastaan he muuttuvat myös yrittäjiksi ja myös toiminimiyrittäjälle laajennetaan nyt tämä työttömyysturva meillä on erittäin paljon hyviä samanlaisia tavoitteita täällä toivottavasti tuette hallituksen esityksiä jotka vievät samaan pisteeseen kuin nämä

puhemies edustaja savola kysyi mitä hallituksen pitäisi tehdä pitäisikö seisoa tumput suorina ja sitten hän kysyi millä tavalla muka hallitus on nyt estänyt tämän työmarkkinasopimuksen tässähän kävi niin että työnantajaosapuoli ek käveli neuvotteluista ulos vaikka se neuvottelutulos oli menossa siihen suuntaan että se olisi ollut suomen suomen kannalta erittäin hyvä mutta eklla ei ollut intressiä jatkaa neuvotteluita sen takia että nähtiin että tämä hallituksen pakkolakipaketti on ehkä mieluisampi eli sillä tavalla te olette estäneet

arvoisa herra puhemies on tosiasia että työministeri lauri ihalaisen aikana tämän maan työttömyys paheni ja nyt tämän uuden hallituksen on pakko toimia ja kantaa vastuuta ja sen takia pääministeri juha sipilä jo ennen kuin hänestä tuli pääministeri kävi ensimmäisen kierroksen yhteiskuntasopimuksesta tämän jälkeen hän on useamman kerran käynyt neuvotteluja viimeisen kerran nämä neuvottelut kaatuivat siihen että akt ei ei ollut valmis enää jatkamaan neuvotteluja eikä ole itse asiassa antanut yksiselitteistä vahvistusta sille että jos tämä työelämäpaketti vedetään pois olisivat silloinkaan valmiita jatkamaan näitä neuvotteluja

siirrytään puhujalistaan

värderade talman arvoisa puhemies

vientimarkkinoilla mitä hän ajattelee nykyisestä tilanteesta hän sanoi kaipaavansa takaisin sopimusyhteiskuntaan ennustettavaan vakaaseen yhteiskuntaan tällä hetkellä hänen yrityksensä on huolissaan logistiikastaan hän pelkää että toimitusvarmuus on uhattuna ja etsii siksi kuumeisesti vaihtoehtoisia ratkaisuja tämän yrityksen kohdalla se tarkoittaa ulkomaisia kuljetusyrityksiä koska suomalaiset ovat heille nykyisessä työmarkkinatilanteessa liian riskialttiita se tarkoittaa todennäköisesti venäläistä kalustoa ja venäläisiä satamia tämä on äärimmäisen huolestuttava kehitys ja se on seurausta nykyisestä työmarkkinatilanteesta jossa sekä hallitus että työmarkkinajärjestöt ovat epäonnistuneet tämän yrityksen toimitusjohtaja toivoi hartaasti yhteiskuntasopimusta ja niin toivon minäkin en halua edes ajatella mitä niin sanotun kilpailukykypaketin läpivieminen merkitsisi toinen kysymys on sitten se mikä on oikeasti tärkeää kuntasektorilla tilanne on toinen mutta jos vientiyrityksen tuotteen hinnasta kaksikymmentä prosenttia muodostuu palkoista niin onko parin prosentin hinnanlasku tämän taistelun ja riskin arvoinen en usko yritykset kaipaavat ennakoivuutta sitä että meillä olisi johdonmukaista politiikkaa ja selvät pelisäännöt verotuksen suhteen sitä että poukkoilu loppuisi ja voisimme katsoa tulevaisuuteen ja että yrityksillä olisi saatavilla koulutettua pätevää työvoimaa mutta kaipaamme myös paikallista sopimista siinä tehtävässä toivon läsnä ja poissa oleville ministereille onnea kannatan edustaja strandin epäluottamuslause ehdotusta

arvoisa

joo nimittäin aikanaan oli hyvä kun tämä kommunistinen sekatalousjärjestelmä vaikutti hyvin pitkälle tuolta neuvostoliitosta meille yrittäjille heillä oli hyvä ratkaisu montun laidalle ja sillä on selvä sulla on ura siellä sdp sitä vastoin tekee tämän asian pikkuisen toisella lailla sieltä kauniitten kukkien ja lupausten ja paratiisin kautta mutta lopputulos on aivan sama montun laidalle sen takia täällä ei ole yrittäjyyttä koska kaikki kate ja tämmöinen on syöty pois ei kukaan lähde yrittämään jos ei jonkinlaista tulosta ole näköpiirissä nyt on tiedossa että säätelytalous ja kaikki mikä siihen kuuluu sekatalousjärjestelmässä on edessä ei kukaan uskalla lähteä otetaan nyt vaikka se ensimmäisen työntekijän palkkaaminen sen jälkeen alkaa byrokratia ei siihen uskalla lähteä tämä on purettava kaikki ja luotava edellytyksiä todelliseen yrittämiseen eikä tämmöiseen hömpötykseen arvoisa puhemies hallitus satsaa biotalouteen paljon ja meillä on mahdollisuuksia täällä ympäri maata niin kuin veikko vennamo aikanaan sanoi tämä maa on täynnä töitä biotalouteen chp voimalat on yksi esimerkki ne ovat voimaloita joilla tuotetaan sähköä lämpöä ja niin edelleen ja sillä tavalla tulee hajautettua energiantuotantoa ja samalla niitä työpaikkoja jotka ovat pysyviä tämä on todella hyvä että hallitus on lähtenyt tähän ja varmasti tulee tuloksia viime kaudella oli hyvä näyttö tästä sdpn ja vihreitten ja näitten hallitusratkaisuista ympäristölaki tuli siitä tuli suunnattomat kustannukset teollisuudelle no työpaikkoja lähti pois oletettiin että siitä tuli rahaa mutta samalla sahattiin itseltä oksaa pois tuli turpeelle vero mitä tapahtui kivihiiltä rupesi tulemaan tähän maahan kauppatase kääntyi negatiiviseksi ja niin edelleen ja ruvettiin saastuttamaan nämä olivat hienoja ratkaisuja näennäisesti mutta käytännössä tulos oli niin semmoinen kuin aloitin että kukkien ja ja näitten kautta mentiin ja montun laidalle arvoisa puhemies työministeri lindström jota on paljon parjattu on muuten semmoinen työministeri joka on ollut joskus töissäkin eikä vain puhunut työn tekemisestä ja ollut töissäkin on nyt aika mahdottoman tilanteen edessä on puhuttu maahanmuuttajien kotouttamisesta ja työllistämisestä ja lindström on sanonut että hän tekee kaikkensa jos minä olisin lindström minä sanoisin että niin minäkin tekisin mutta kun tuolta maailmalta tulevat nämä maahanmuuttajat ja siellä on opittu siihen että naiset tekevät työt niin nyt kun meille tulee miehiä niin tämä on kaksinkertainen ongelma semmoiset

työtä tekemättömät miehet jotka ovat teettäneet siellä lähtömaassa naisillaan työt meidän pitäisi täällä työllistää on ministerillä kyllä hommia jos tämän ongelman ratkaisee täällä muun muassa hoskonen puhui muuten hyvin kaivosteollisuudesta meillä on vaikka kuinka paljon mahdollisuuksia täällä suomi on yksi maailman malmirikkaimpia maita mutta meillä on tämmöinen ympäristölaki ja kaiken maailman säädöksiä siellä jos viitasammakko menee sinne kalliolle niin siihen ei ei muuten pora iske sen jälkeen se on sen verran hyvin suojeltu se viitasammakko ja minä tiedän muuten kokemuksesta että jos siihen poran laittaa siihen kallioon niin se sammakko loikkii sinne vähän kauemmaksi ei siitä ole mitään harmia arvoisa puhemies kiitos

arvoisa puhemies

ilmastosopimus antaa toivoa sopimus on solmittu vuoden kaksituhattakaksikymmentä jälkeiselle ajalle ja mukana on satayhdeksänkymmentäviisi maata maailman maat pyrkivät rajoittamaan ilmaston lämpenemisen alle kriittisenä pidetyn rajan eli kahteen asteen mikäli mahdollista lämpötilan nousu rajataan yhteen pilkku viiteen asteeseen maat sitoutuvat vapaaehtoisiin vapaaehtoisiin päästövähennyksiin ja sitoutuvat toimittamaan päästötietojaan avoimesti päästölupauksista keskustellaan viiden vuoden välein maat yrittävät kääntää päästönsä mahdollisimman nopeasti laskusuuntaan

jo annettuja päästölupauksia tarkastellaan ensimmäisen kerran vuonna kaksituhattakahdeksantoista pariisin päätöksessä teollisuusmaiden sadan miljardin dollarin vuosittaista ilmastorahoitusta kehitysmaille pidetään lähtötasona ja uutta rahamäärää pohditaan viimeistään kaksituhattakaksikymmentäviisi teollisuusmaat auttavat myös kehitysmaita niiden siirtymisessä vihreään teknologiaan sekä auttavat niitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa pariisin jälkeen alkaakin todellinen työ jossa määritellään sopimuksen yksityiskohdat meillä suomessakin on kirittävää nykyinen päästövähennystavoite neljäkymmentä prosenttia vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ei riitä kattamaan edes asteen tavoitetta päästöistä täytyy leikata yli puolet pois vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä eussa tarvitaan myös sitova välitavoite päästöjen vähentämiselle vuodelle kaksituhattakaksikymmentäviisi nopea päästöjen vähentäminen turvaa ilmastoa ja luontoa hallitsemattomilta muutoksilta ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi koko ihmiskuntaan ja kaikkiin ekosysteemeihin jos sitä ei torjuta kiireellisesti nyt kun maailma on herännyt ilmastonmuutoksen todellisuuteen on valtava kysyntä puhtaalle energiapihille teknologialle ja uusiutuvan energian innovaatioille hallituksen leikkaukset tutkimuksesta yliopistoilta ja tekesiltä lyövät valitettavasti korville tätä tavoitetta myös perustutkimus on todella tärkeää monet uudet innovaatiot kumpuavat perustutkimuksen kautta selvinneistä luonnonilmiöistä aina emme edes tiedä kuinka monen vuoden päässä mitattavat sovellukset ja hyödyt ovat siksi tieteentekijöille tulisi antaa enemmän työrauhaa eikä kuristaa luovuutta leikkauksin pilkku viiteen asteen tavoite vaatii tuekseen kunnianhimoiset toimet ja velvoitteet ensimmäiseksi on uudistettava ilmasto ja energiastrategia kunnianhimoisemmaksi leikattava ympäristölle haitallisia tukia ja edistettävä puhdasta teknologiaa sekä uusiutuvaa energiaa arvoisa puhemies meidän on toimittava nyt on kysymys niin paljosta siitä että lapsilla ja heidän lapsillaan on hyvä olla maapallolla kaikille riittää ruokaa on viljelykelpoista maata luonnon monimuotoisuuden rapistuminen saadaan pysäytettyä maailma ei kohtaisi valtavaa ilmastopakolaisuutta pienet saarivaltiot eivät hukkuisi meret eivät happamoituisi kalat ja korallit selviäisivät jääkarhut säästyisivät sukupuutolta suomalaiset lapset voisivat rakentaa lumiukkoja olemme ensimmäinen sukupolvi joka kohtaa ilmastonmuutoksen vaikutuksen ja myös viimeinen joka voi tehdä asialle jotain

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

itse asiassa tänään ja tässä keskustelussa nyt pääpaino on ollut työllisyyskysymyksissä niin kuin tuossa aiemmin todettiin meillä työllisyys on pahentunut jo monta vuotta ja samaan aikaan talous on myös junnannut paikallaan tai ollut laskevalla trendillä nyt tuoreimmat tiedot yhdysvalloista esimerkiksi kertovat että korkoja ollaan nostamassa ja ja samanlaisia signaaleja on myös euroopasta että talous on lähtemässä elpymään jos me jäämme suomessa ainoana tähän nollakasvun kierteeseen niin tulokset voivat olla erittäin kohtalokkaita siinä vaiheessa kun euroopan keskuspankki kiristää taloutta eivät he jää siellä yksin odottamaan suomea jos me emme ole laittaneet omaa omaa talouttamme kuntoon niin kuin tuossa debatissa totesin pääministeri juha sipilä on määrätietoisesti ottanut yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväkseen tämän yhteiskuntasopimuksen aikaansaamisen se on kilpailukykypaketti joka täyttää viisi plus viisi plus viisi mallin ja ja tämä ensimmäinen viisi prosenttia tavoitellaan näillä yhteiskuntasopimuspaketin osilla tässä salissa on syytöksiä osoitettu hallitusta kohtaan olen ymmärtänyt että myös pääministeri sipilää kohtaan kyllä ne ovat täysin vääriä syytöksiä sipilä on tälläkin hetkellä ilmoittanut että ovi on edelleen raollaan yhteiskuntasopimukselle jos työmarkkinajärjestöt tuovat oman pakettinsa niin hallitus on valmis sen hyväksymään samaan aikaan me saamme lukea uutisia uskon että esimerkiksi edustajakollega alataloa harmittaa nanson trikootehtaan ulosliputtaminen suomesta siinä ei löytynyt kankaan tyyliin joustoa olisi pitänyt löytää joustoa siihen että työtehtäviä oltaisiin voitu muuttaa ei löytynyt ja näin ollen nanson lähes satavuotinen joustava trikootoiminta siirtyy suomesta pois se olisi ollut mahdollista ratkaista paikallisella sopimisella eli pienellä joustolla siinä vaiheessa kun yrityksellä on vaikea tilanne pienellä joustolla toiseen suuntaan ja jälleen toisessa tilanteessa toiseen suuntaan hallitus on ottanutkin paikallisen sopimisen sopimisen yhdeksi tärkeäksi tehtäväkseen nyt tätä paikallisen sopimisen järjestelmää ollaan valmistelemassa ja ensi vuonna paikallinen sopiminen hyvin toteutettuna luo uusia työpaikkoja nimenomaan tässä ja nyt enemmän kuin mikään muu keino eikä se vaadi lainkaan budjettipanoksia annetaan siis yritysten palkata ja ihmisten tehdä paikallinen sopiminen nostaa työllisyyttä kestävällä tavalla pysyvästi mikään palkkatuki jota täällä tänään esillä pidetty tai muu julkisrahoitteinen järjestely ei ikinä voi päästä lähellekään samaa vaikutusta sen takia tässäkin asiassa on tärkeää nyt edetä arvoisa puhemies ajassa pitää elää ja niin tämä hallitus elää myös työllisyysrahojen kanssa niin niin eli edellinenkin hallitus ja sen takia työministeri ihalaisen jäljiltä nyt rahat ovat loppu ja niitä on lisätty tämänkin hallituksen aikana nyt tulen lopuksi siihen mitä itse toivon että meistä jokainen suomalainen tällaisena hetkenä ajattelee joulu on lähestymässä tulemme varmasti ostamaan ruokaa toivon että jokainen harkitsee tarkkaan mitä ruokaa ostaa joutsenlippuruoka työllistää viisitoista euroa lisää suomalaiseen ruokaan tuo viisitoistatuhatta uutta työpaikkaa suomalaiset lahjat jokainen voi miettiä nyt ostaessaan pieniä tai isompia lahjoja onko tämä

arvoisa puhemies edustaja hoskonen otti tuossa vähän aikaa sitten esille vesivoiman ja ja vuotoksen altaan aivan oikein vesivoimaa ei saa unohtaa eli tätä on kehitettävä osana suomen sähköntuotantoa tämä on saasteetonta uusiutuvaa ja kotimaista vuotoksen ohella otetaan esille kollajan allashanke joka on yksi vaihtoehto vesivoiman tuotannossa tämä allashanke olisi erittäin tärkeä koko alueen työllisyydelle ja pudasjärvelle erityisesti tulvasuojelun vuoksi tässä pitäisi ottaa huomioon kaikki alueen rakentaminen teho ja ottaa hyöty niistä rakenteista mitkä vielä ovat siellä hyödyntämättä runsas tuulivoiman lisärakentaminen aiheuttaa entistä suuremman tarpeen myös säätövoimalle samalla me voimme vähentää säätövoimana käytettyä hiilivoimaa olisi tuon pariisin hengen mukaista tässä taloudellisessa tilanteessa pitäisi tarkastella voisiko tämän hankkeen toteuttaa pikaisella aikataululla siten että rakentamisessa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman paljon paikallista työvoimaa sekä paikallisia yrityksiä urakoitsijoita ja palveluita

arvoisa puhemies suomen kilpailukyky ei ole heikentynyt siksi että suomalaisilla on liikaa lomapäiviä suomen kilpailukyky on heikentynyt siksi että tuotteet ja palvelut eivät mene kaupaksi maailmalla korkealla lisäarvolla viime vuosina suomen viennin arvo on ollut selvästi alhaisempi kuin tuonnin arvo täältä menee tusinatavaraa ja tänne tulee korkean tietosisällön tuotteita se ei vastaa kuvaa korkean osaamisen ja huipputeknologian maasta ongelman ydin on se että innovaatiot eivät muutu investoinneiksi nyt haluan avoimesti pohtia miksi yritykset eivät kasva ja investoi yksi syy on tietenkin euroopan pitkä ja sitkeä taantuma joka on suomessakin aiheuttanut kansantuotteella mitaten pahemman laman kuin luvun alussa tämä on hyvä muistaa kun puhutaan heikentyneestä työllisyydestä edellisten hallitusten aikana olemattoman kasvun kausi euroopassa jatkuu jo seitsemättä vuotta jos kysyntä on lamassa niin tarjontakin lamautuu toinen syy on vähän monisyisempi en uskaltaisi siitä ehkä puhua jollen olisi itse ollut yrittäjänä kolmekymmentä vuotta joten en joka käänteessä kaipaa korulauseita yrittäjyyden ylistämiseksi en myöskään loukkaannu vaan ymmärrän oman vastuuni jos ei menesty toimialat ovat mullistuneet eivätkä suomalaiset yritykset ole kyenneet uusiutumaan liiketoiminnan kyvyt ovat heikot ja liikkeenjohdossa on puutteita parhaat yritykset pärjäävät suhdanteista huolimatta mutta liian harva menestyy uskaltaa ja kasvaa tähän mikään hallitus ei voi tietenkään suoraan puuttua mutta ongelma pitää tiedostaa innovaatioista ei tule investointeja no ratkaisu ei silloin ainakaan ole se että hävitetään innovaatiot meidän ainoa toivomme on että suomalaiset yritykset löytävät kannattavaa liiketoimintaa menestyvillä toimialoilla joilla intellektuaalisen omaisuuden suoja luo kilpailuetua ja hinnoitteluvoima on korkea toimialoja ja toimintatapoja yhdistää yksi termi suomi menestyy osaamistaloudella viimeksi tänään kävimme läpi koulutusleikkauksia jotka heikentävät osaamisemme kilpailukykyä aivan taaperoikäisistä korkeakouluihin saakka on uskomatonta että tässä tilanteessa leikataan yliopistoilta seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa ja että helsingin yliopistossa yt neuvotteluihin joutuu tuhatkaksisataa ihmistä ja nimenomaan aalto yliopistossa joka oli edelläkävijä yhdistäessään kauppatieteet tekniset tieteet taiteen ja designin irtisanominen uhkaa kolmeasataa ihmistä samaan aikaan tekesin valtuuksia leikataan sataneljäkymmentä miljoonaa euroa noin kolmannes leikkurissa on myös vtt valtion teknillinen yhteiskunnan panos yritysten tutkimukseen ja tuotekehittelyyn on jo nyt oecd maiden kolmanneksi pienin alle kolme prosenttia sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa ja yrittäjyyspaketissa huolehditaan suomalaisen tutkimuksen ja tuotekehittelyn tulevaisuudesta kuulimme viimeksi salissa että hallitus aikoo päivittää innovaatiostrategian siis puoli vuotta on ehditty vatuloida että jotakin päivitystä tarvittaisiin samaan aikaan kun talous on vaikeuksissa oppositiojohtajana juha sipilä markkinoi monta vuotta miljardiluokan kasvurahastoa ratkaisuna suomen talouden ongelmiin missä se kasvurahasto nyt on sitä ei näy siellä keltaisessa kirjassa ehkä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista yritysrahoitukseen tarjotaan joitain ratkaisuja tämä vatulointi ja vetkuttelu on tietenkin itsessään murheellista mutta kiinnitän huomiota vielä toiseen ilmiöön ja se on se että hallitus haluaa tehdä kaikki ratkaisut alusta alkaen ja ihan itse ikään kuin mitään ei koskaan aiemmin se luo ikiomia kärkihankkeita ikiomia ohjelmia ja projekteja vaikka meillä on jo tai siis meillä oli jo innovaatiojärjestelmä joka herätti kateutta maailmalla niinpä ministeri grahn laasonen on hehkuttanut uutta hanketta jonka nimi on challenge finland muuta siinä ei varmasti vielä olekaan kuin pelkkä nimi sen on tarkoitus tuoda korkeakouluja ja yrityksiä yhteen mutta ikävä kyllä tässä on samaan aikaan ajettu alas jo aiempi merkittävä hanke strategisen huippuosaamisen keskittymät eli shokit jotka yhdistivät tutkimusta ja liiketoimintaa monilla teknologian kärkialoilla hallitus lakkautti tämän pitkäjänteisen ja monialaisen yhteistyön koska se haluaa

kaiken itse aloittaa alusta ja hukata näin kriittisiä vuosia juuri nyt kilpailukyvyn ongelma on osaamistalouden ongelma meidän täytyy ruokkia uskallusta meidän täytyy pystyä parempaan meillä ei ole aikaa hukattavana

arvoisa puhemies ensin kommenttina edustaja harakalle tästä yleisestä tahallisesta väärinymmärryksestä koskien tätä lomapäiväasiaa elikkä lomapäivät jotka ovat julkisella sektorilla yksityissektoria runsaampia ovat osa julkisen sektorin kustannuksia joista on tingittävä toiselta puolen kun samalla parannetaan yksityisen sektorin ja viennin kilpailukykyä esimerkiksi siitä saatavilla säästöillä aiemmin otettiin esimerkki eläkeuudistuksesta hyvänä esimerkkinä vaikka se itse asiassa onkin parhaita esimerkkejä huonosta esimerkistä siitä miten sdp on vatuloinut tässä maassa ja harjoittanut jarrutuspolitiikkaa jonka ei anneta enää tällä kaudella jatkua eläkeikä sitten mutta

vatuloitiin kolmikantaan myöhästytettiin vuosilla ja osittain vesitettiin sisällöllisesti niin että suuret ikäluokat pääsivät hyville eläkkeille kun taas me nuoremmat maksamme elinaikakertoimen muodossa koko hankkeen tämä on sitä pakkolainsäädäntöä josta päätetään parlamentaarisen lainsäädännön

puhemies onhan tämä tietenkin aika murheellista että nyt teidän mielestänne tämä historiallinen kansainvälisesti merkittävä eläkesopimus oli väärin sovittu voidaanko sopia näin että sitten kun hallituksella itsellään on esittää jokin vastaava suomen kansantalouden pitkän aikavälin kilpailukyvyn kannalta merkittävä säästötoimi niin sen jälkeen voitte esittää arvostelua edellisen hallituksen huomautan sen että julkisen sektorin lomapäivien lyhennyssuunnitelma on vain nolla pilkku yksi prosenttia näistä kuuluisista viisi viisi plus viisi plus viisi prosenteista se on taloudellisesti täysin mitätön ja osuu en tiedä onko edustaja mäkelällä mitään sääliä julkisen sektorin naisiin

arvoisa herra puhemies keskustelu on ollut sen verran mielenkiintoista että oli pakko tulla vielä muutama asia ihan täältä sanomaan tämä tietynlainen pysähtyneisyyden aika ja hetki joka tällä hetkellä suomessa on jossa kaikki aika kuluu tässä tämän pallon pallottelussa molemmin puolin pöytää tämä pysähtyneisyys pitäisi nyt pysäyttää ja kaikkien pitäisi kyllä tunnistaa näitä tosiasioita joiden keskellä ja edessä kansakuntamme on tässä on muutama kunnia olla tässä euroopan yhteisössä kansakuntana ensimmäisiä ensinnäkin me olemme euroopan nopeimmin vanheneva kansa suomen syntyvyys on euroopan alhaisimpia suomi on euroopan nopeimmin velkaantuva kansa suomen työttömyyden kasvu on euroopan nopeinta suomi on vähiten investoijia kiinnostava maa koko euroalueella nämä ovat niin hurjia tosiasioita että tässä on aivan pakko näiden edessä kyllä myöntää että meidän työmarkkinajärjestelmä molemmin puolin pöytää ei enää toimi tässä on koska olen työ ja tasa arvovaliokunnan varajäsen kokouksissa ollut mahdollisuus tavata molemmin puolin pöytää näitä edunajajia niin ekn puolelta kuin työntekijäpuolelta minä olen tehnyt havainnon että kaikki käyvät samalla räätälillä he ovat kertakaikkisen korkeakoulutettuja kavereita he ovat täysin etääntyneitä siitä missä tuolla työpaikoilla oikeasti mennään heillä on korkeat palkat viisitoistatuhatta euroa kuussa palkkaa he ovat kadottamassa sen missä tässä maassa mennään meillä on nuori työnjanoinen sukupolvi joka haluaisi tehdä työtä purkaa sen esteitä ja niin edelleen arvoisa puheenjohtaja tuossa eilen kuultiin tällainenkin uutinen että suomessa oli viime vuonna yli sata laitonta lakkoa ruotsissa kuudennen tätäkin voisi vähän miettiä missä mennään

systeemi enää vaan tässä ajassa toimi tällä hetkellä lähes kaikki työpaikat syntyvät pieniin mikroyrityksiin olen itse ollut yrittäjä minulla on ollut viisi yritystä kaksi niistä meni nurin laman aikana yksi niistä lopetettiin vapaaehtoisesti yksi jatkaa edelleen ihan normiyrityksenä ja yksi näistä yrityksistä on suomen johtava alansa yritys minä ymmärrän jotakin yrittämisestä ja samalla näen sen että tässä maassa ei ole mikään niin hankalaa kuin aloittaa yritys lopettaa yritys ja saada se pyörimään siinä välillä sinulla on niin valtavia erilaisia yrittämiseen liittyviä velvoitteita ennen kuin olet saanut yhtään konetta kaupaksi

vaikka istun oppositiossa niin minä sanon vaan että nyt kun hallitus yrittää tehdä jotakin niin mielelläni suon sille tilaisuuden yrittää katsotaan sitten parin kolmen vuoden päästä missä mennään mutta tämä tilanne joka meillä nyt on ei ainakaan edistä mitään minä nostan hattua kaikille niille yrittäjille jotka tässä tilanteessa edelleen uskovat yrittämiseen ja palkkaavat lisää väkeä vaikka tulevaisuus näyttää siltä miltä näyttää ja vielä haluan arvoisa puhemies antaa vähän kunniaa meidän nuorelle uudelle sukupolvelle jossa yrittäjyys on arvossaan on ollut hieno kuunnella näitä uusia multimiljonääriyrittäjiä alle kolmekymppisiä kavereita kun heiltä kysyttiin miten he käyttävät rahaa niin he hymyilivät ai niin kuin että rahaa niin tosiaan minä unohdin että minulla on rahaa no viime viikolla sijoitin kaverin yritykseen miljoonan kun minusta sillä oli hyvä idea

veronsa tänne ne eivät pohdi mihin ne saisivat rahat laitettua niin ettei suomi koskaan hyötyisi niistä minun mielestä tälle sukupolvelle pitää luoda edellytyksiä eiköhän tässä

puhemies tässä edellisen puheenvuoroa jatkaen tämä on juuri se mihin sipilän hallitus tähtää hallituksen tavoitteena on nostaa kilpailukykyä viennin vahvistamisen kautta ja parantaa kotimarkkinoilla olevien yritysten toimintaedellytyksiä erilaisten normien purkaminen nimenomaan tulee helpottamaan niin työllistämistä kuin myös yrittäjän jokapäiväistä arkea myös hallitusohjelmassa linjattu veropolitiikka tukee yrittämistä ja työllisyyttä yhteisöverokanta pidetään kilpailukykyisellä tasolla ja pienten yritysten maksuperusteinen maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys mahdollistetaan erityisesti minua ilahduttaa perintöveron kevennys joka helpottaa perheyrityksien jatkomahdollisuuksia yrityksen siirtyminen sukupolvelta toiselle antaa mahdollisuuden kehittyä tasaisesti ja koota vähitellen kasvun rakennusaineita perintöveron kevennyksen myötä yrittäjäpuolelle annetaan mahdollisuus kehittää toimintaa investoida ja palkata lisää työntekijöitä ja ennen kaikkea säilyttää entiset työpaikat näistä investoinneista oli puhetta myös aikaisemmin en tiedä onko tilanne muuttunut sitten dramaattisempaan suuntaan itselläni on se tieto että suomeen investoidaan toiseksi vähiten euroopassa kreikan jälkeen se paljon kertoo tällä hetkellä meidän suosiosta investoijien suhteen seitsemänkymmentä prosenttia teollisuusyrityksistä on harkinnut siirtävänsä tuotantoaan ulkomaille tämä on todella hälyttävää

yrittäjän toimintamahdollisuuksien parantamisesta sitten kunnissa tapahtuvaan työllistämiseen on erittäin hyvä että hallitus on miettinyt keskuudessaan sitä että nämä työvoimahallinnon palvelut siirrettäisiin näistä tehottomasti toimivista te toimistoista kuntiin koska nimenomaan työvoimahallinnon palvelut ovat mitä suurimmassa määrin

mutta tilanne oli se että naapurit lakkasivat puhumasta minulle minä olin kuin joku suurrikollinen kun yritys oli mennyt nurin minun piti paljon miettiä sitä mikä tämä koko konkurssin ajatus lainsäädännössä on lopulta sitten vapautin itseni toteamalla että konkurssi ei ole rikos se on laillinen mahdollisuus päättää kannattamaton toiminta näistä nuorista uusista sarjayrittäjistä niin kuin he itseään kutsuvat eräs kaksikymmentäseitsemän vuotias kaveri kertoi että hänellä on kahdeksantoista yritystä että viittä hän on parhaillaan lopettamassa mutta sitten hänellä on tuolla kyllä uusia yrityksiä tulossa minun mielestäni tätä asennetta pitää nyt

arvoisa puhemies me emme täällä suomessa pysty kilpailemaan halpatuotantomaiden kanssa samasta tuotannosta mutta me olemme onnistuneet teknologian tasossa ja me olemme onnistuneet tekemään hyviä laadukkaita tuotteita meillä on ollut korkeatasoista tutkimusta

tutkimuksesta ja korkeakoulutuksesta on viime vuosien aikana jo leikattu niin valitettavasti suomen tieteen taso ja julkaisujen taso on jo laskenut jos vertaamme suomen yliopistoja huippuyliopistoihin kuten zurichin ethhon niin merkittävän suuri ero on siinä kuinka suuria ovat tutkimustiimit kuinka paljon on työntekijöitä kuinka paljon voidaan hankkia reagenssejä ja laitteistoja me olemme aivan eri sarjassa resurssien ja lähtökohtien suhteen

vähenee kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa digitaalisuuden edistäminen tekesin määrärahoista vähenee neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa hyvinvointi ja terveys sieltäkin vähennetään peräti yksitoista miljoonaa euroa tämä kaikki ilmenee tekesin näkökulma kärkihankkeisiin julkaisussa johon kehotan hallituspuolueen jäseniä ja ministereitä tutustumaan

arvoisa rouva puhemies yhdyn mielelläni edustaja laukkasen viisaisiin loppupäätelmiin siitä suomalaisesta nousevasta yrittäjäpolvesta joka on paitsi uskalias myöskin isänmaallinen sattumoisin sdpn vaihtoehtobudjetissa mainitaan yritys nimeltä supercell ja todetaan että supercellin perustajat kertovat maksavansa mielellään veroina takaisin osan menestyksestään joka on myös yhteiskunnan tuen ansiota hyvä muistaa koska siis tämä viittaa tekesiin jolla on ollut merkittävä rooli tämänkin yhtiön mahdollistajana ja siinä että on suomeen luotu kahden miljardin euron liikevaihdon peliala nämä nämä tekesin sijoitukset ovat parhaita sijoituksia ja siksi on täysin käsittämätöntä että tekesin valtuuksista leikataan sataneljäkymmentä miljoonaa euroa

melkein ainoa hallituksen toiminta mitä ek esimerkiksi on kritisoinut on juuri näihin koulutuksiin ja tukiin varatut rahat he ihmettelevät miten suomella on varaa tähän koska se tulee meille kalliiksi olin tällaisessa nuorten yrittäjien kohtaamisessa ja täytyy sanoa että harvoin olen ajanut niin liekeissä kohti kotia kuin tuosta tuosta tapaamisesta siellä oli innostuneita ihmisiä ja ja kun heiltä sitten kysyttiin näitä esteitä mikä on suomessa heille kaikista suurin este tällä hetkellä niin nämä seitsemän kaveria jotka siinä paneelissa olivat mukana alkoivat yhdessä nauramaan ja kaikki yhteen ääneen sanoivat heidän suurin esteensä on suomen valtio no niin siinä sitä

mikä ihme ihme meitä vaivaa kun me emme näe näitä asioita onko tosiaan niin että eduskuntavaaleihin pitää laittaa ikäraja että vain alle kolmekymppiset saavat

asettua ehdolle vaaleissa kun tuntuu että nämä rakenteet ovat niin jäykkiä koko tämä ajatusmaailma jossa me elämme on niin menneessä maailmassa tällä hetkellä että se on lähes pelottavaa

arvoisa puhemies hyvää keskustelua nimenomaan tämä peliala on ollut tärkeä toimija itse olen toiminut kajaanin ammattikorkeakoulussa peli alan korkeakoulutuspuolella yrittäjyysvalmentajana siellä koordinaattorina myöskin yrityshautomossa

erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia tämmöisiin nuorten yhteisöihin joissa he tukevat toisiaan ja siihen että yrittäjillä hahmottuu koko ajan nuorella polvella enemmän se että sinun ei tarvitse osata itse kaikkea vaan yhteistyössä tehdään asioita se on ihan totta että tämä byrokratia koetaan myöskin siellä nuoressa polvessa nimenomaan estävänä siellä on sekä kustannustekijöitä että sitten ihan käytännön toiminnan esteitä niitä järjettömyyksiä joihin nyt sitten pyrimme tässä normien purussa ennen kaikkea toki koulutukseen ja sitten näihin investointipuolen rahoituksiin tulee leikkauksia niin kuin joka ikiseen sektoriin valtion puolella joudutaan nyt tekemään mutta tärkeintä olisi tämä mahdollistaminen ja tämä yhteistyön tekeminen ja se että työmarkkinoiden kanssa sitä oppimista pitää tapahtua paljon enemmän jatkossa varsinkin ammatillisella puolella
arvoisa puhemies tässä mentiin semmoiseen aiheeseen että on pakko vielä kommentoida vaikka ulkopolitiikkakin jo vähän kuumottaa pelialaa olen pitänyt yhtenä teemana vaaleissa jo kaksituhattayksitoista eduskuntavaaleissa ja edelleen katson että se on hyvin ajankohtainen esimerkki tällaisesta uudesta luovasta alasta joka tarvitsee jonkin verran valtion tukea toisaalta siinä on tämä puoli että nämä nuoret yrittäjät siis voittopuolisesti nuoret yrittäjät niin niin kuin useimmat yrittäjät vähän missä tahansa länsimaissa näkevät että valtio on enemmän tiellä kuin kuin auttamassa mutta kuitenkin näen että valtion roolikin siinä on tärkeä näen että tässä on edustaja harakalla ihan aiheellinen huoli mutta toisaalta jos pitää positiivisia asioita hakea niin työvoiman tarveharkintaahan ei kokonaan poisteta mutta siinä hallitusohjelmassa linjattiin hyvin että tällaisilla aloilla kuin esimerkiksi peliala helpotetaan erityisosaajien rekrytointia ulkomailta koska tosiasia on se että vaikka nämä yritykset kuinka ovat isänmaallisia haluaisivat palkata suomesta osaavia ihmisiä niin ei täältä yksinkertaisesti maailmanosaajia riitä lukumäärällisesti riittävästi joten joutuu sitten palkkaamaan muualta ja tätä kyllä hallitus helpottaa

arvoisa puhemies suomen ulkoministeriössä on nyt perussuomalainen valta ja se näkyy myönteisellä tavalla myös hallituksen talousarvioesityksessä

tässä yhteydessä haluankin kiittää kaikkia eduskuntapuolueita siitä yksituumaisuudesta mitä tämän kansallisen edun nimissä ollaan pystytty tekemään toisaalta sellainen puoli ulkoministeriön hallinnonalassa ja tässä talousarvioesityksessä joka ei varmasti vasemmisto oppositiota miellytä on tietysti kehitysapuun tarkoitettujen määrärahojen merkittävä leikkaus vielä vuonna kaksituhattaneljätoista kehitysyhteistyömenojen osuus oli nolla pilkku kuusi prosenttia bruttokansantulosta ensi vuonna nolla pilkku kolmekymmentäkahdeksan vasemmisto oppositio hokee suorastaan uskonnollisessa hurmiossa maagista nolla pilkku seitsemän prosentin lukua vaikka eivät varmaan itsekään oikein tiedä mistä tämä luku edes se luku saa minun puolestani jäädä historian lehdelle koska oleellista on se mihin sitä rahaa käytetään millaisilla perusteilla ei joku tällainen aika lailla hatusta temmattu prosenttiluku huomattavaahan tietysti on se että sosialidemokraatit esittävät kehitysapuun yhdeksänkymmentä miljoonaa lisäystä vihreät kaksisataayhdeksänkymmentä miljoonaa ja vielä vasemmistoliitto nokittaa kolmellasadalla miljoonalla tämä on tietysti ymmärrettävää sinänsä johdonmukaista politiikkaa vasemmisto opposition puolueilta mutta ei luonnollisesti saa hallituksen tukea hyvä puhemies toinen ajankohtainen asia ulko ja turvallisuuspolitiikassa on tietysti ollut venäjän ja yhdysvaltojen lähentyminen liittyen ääri islamistista isis järjestöä vastaan sitä suomalaisessa mediassa venäjä asiantuntija dosentti kauppala kutsui suorastaan läpimurroksi ja tällaisesta luonnehdinnasta voi kyllä olla samaa mieltä tätä tosin suorastaan ennustin siirtolaiskriisi kirjassani myös sitä että yhdysvallat on nyt julkisestikin taipunut siihen että assadin hallinto syyriassa jää ainakin väliaikaisesti voimaan eli hän pysyy vallassa tämä on nähdäkseni fiksu toimenpide johon suomenkin täytyy jollain tavalla kantaa ottaa suomen on omalta osaltaan oltava mukana isisin vastaisessa toiminnassa annettava tukea sekä ranskalle että yhdysvalloille mutta tietysti suomen tapauksessa todennäköisesti jonkinlaista materiaali ja muuta tällaista tukea ei niinkään sotilaallista tukea mutta on selvästi suomen etu että ääri islamistisen isis liikkeen toiminta sen organisointikyky tuhotaan siellä lähtöalueella siihen tarvitaan totta kai sitten liittolaisiksi myös islamilaisia maita ja ilahduttavaa on huomata että saudi arabia on omalta osaltaan koonnut islamilaisten maiden koalition isisiä vastaan korostan että tässä kysymyksessä tarvitaan nimenomaan mahdollisimman laaja koalitio sanoisinko tällaisessa toisen maailmansodan hengessä länsiliittoutuneet ja heidän tukijansa näin lopuksi totean että ilolla pistän merkille tosiaan tämän edustustoverkon edelleen hyvän hoidon ja sen että suomi vähitellen liittyy niiden länsimaiden joukkoon joissa ulko ja turvallisuuspolitiikastakin voi varsin vapaasti puhua

arvoisa puhemies edustaja elo viittasi tuossa sdpn vaihtoehtobudjettiin jossa olennainen seikka oli se että finnfundiin suunniteltu pääomitus olisi jaettu kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön aivan niin kuin ulkoasiainvaliokunta yksimielisesti yksimielisessä kannanotossaan edellytti ja nyt emme ole saaneet täällä salissa kunnon selvitystä siitä siitä miksi vaikka tämä finnfundin rahoitus katsotaan julkisen talouden menoksi sitä ei ulkoasiainvaliokunnan yksimielisen toiveen mukaisesti voitu silti supistaa ja osittain jakaa kansalaisjärjestöille täältä puuttuvat nyt juuri ne avainhenkilöt jotka osaisivat vastata tähän kysymykseen mutta ei riitä vastaukseksi se että se katsotaan teknisesti kehyksen ulkopuoliseksi menoksi mikään ei estä tuomasta sitä kehyksen sisään jos kerran ulkoasiainvaliokunta on tästä yksimielisesti sitä mieltä tai luomasta kehyksen ulkopuolelle jotain kansalaisjärjestörahastoa miksi ulkoasiainvaliokuntaa ei kunnioitettu

arvoisa rouva puhemies edustaja harakka on aivan oikeassa tämä oli tietysti sosialidemokraattien vaihtoehtobudjetissa merkittävä asia sen verran voisin omalta osaltani tätä kommentoida että tilastokeskukselta haettiin tulkintaa siitä laskettaisiinko nämä finnfundin pääomakorotukset

eikä valtion menoksi kansantalouden tilinpidossa tätä tosiaan haettiin ja tähän asti finnfundin pääomakorotus on laskettu menoksi mutta uutta tulkintaa haettiin koska valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön virkamiesvalmistelussa nähtiin että kriteerit finanssisijoitukselle täyttyisivät no tämä tilastokeskus päätyi eurostatia konsultoituaan siihen että että ne lasketaan menoksi kansantalouden tilinpidossa eli osaksi budjettita louden alijäämää tämä on se tilanne mihin sitten on perustettu niin kuin on puheenvuoroissa aikaisemmin todettu se ratkaisu mihin tässä on lopulta päädytty mutta ymmärrän sen sen näkökulman että jos ulkoasiainvaliokunta on tosiaan tämmöisen yksimielisen esityksen herättää kysymyksiä miksei sitä ole sitten otettu täysimittaisesti huomioon mutta tämä liittyen tilastokeskukselta pyydettyyn arvioon otetaan

ainakin kaksi vastauspuheenvuoroa edustajat mikkonen ja laukkanen

arvoisa puhemies ihmettelen aivan samaa mitä edustaja harakka varsinkin kun tässä todella oli ulkoasiainvaliokunnan aivan yksimielinen lausunto ja pidän kyllä vähän nyt teknisenä kikkailuna sitä että tätä ei ei otettu huomioon koska aivan sama rahahan se käytännössä on täytyy myös muistaa että sinänsähän varmasti finnfundkin tekee ihan hyvää kehitysyhteistyötä ja vähän uudella tavalla en sitä sinänsä moiti mutta nyt kun järjestölle annetaan paljon enempi rahaa kuin he itse pyytävät niin on aivan selvä että heidän on myös vaikea nopealla aikataululla saada se järkevästi käyttöön aivan yhtä lailla

rajusti leikataan niin silloin ollaan todella pulassa mitä tehdä miten voidaan niin nopeasti sopeuttaa niin yhtä lailla jos rajusti saa paljon enemmän kuin on edes kuvitellut toiveissaan niin se tuo ongelmia siihen miten se raha saadaan järkevästi

edustaja mikkonen käytti tässä loistavan puheenvuoron todellakaan finnfund ei pysty tätä rahaa ensi vuoden aikana käyttämään he eivät vain pysty kehittämään semmoisia hankkeita että se raha tulisi käytettyä mutta nyt edustaja elon näkemykset kyllä ovat hyvin ristiriitaisia täällä sivulla kahdeksan

todetaan että valiokunta pitää tärkeänä että ministeriö selvittää mahdollisuuksia lisätä kansalaisjärjestöjen tukea momentin sisäisin siirroin tämä on just se mitä koko oppositio on tässä nyt kolme kuukautta yrittänyt selittää että ei edes tarvita lisää rahaa tälle momentille vaan sisäisillä

perille sitten mennään puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies kiitoksia ensiksi edustaja kanervalle hyvästä pohdiskelevasta avauksesta ulkopolitiikkaan

tässä asedirektiivikäsittelyssä meidän eduskuntaamme meidän asiantuntijavaliokuntiamme puheenjohtaja kanervaa muun muassa suuren valiokunnan jäseniä edustaja edustaja karimäki edustaja marin ja harakka ovat muun muassa täällä myöskin me saimme hyvän yksimielisen topakan kannan tänään tehtyä suuressa valiokunnassa joka liittyy olennaisena osana meidän ulko ja meidän maanpuolustukseemme tämä antaa kyllä hyvän selkänojan meidän ministereillemme neuvotella tuolla eun päässä me pääsemme varmasti hyvin asiassa eteenpäin rouva puhemies me elämme kyllä hyvin haasteellisessa maailmassa tällä hetkellä kriisit toisensa perään koskettavat meitä suomena sellaisetkin kriisit joita ei muutama vuosi sitten uskottu edes olevan ukrainan tapahtumat ovat vaikuttaneet siihen aktiivisuuteen mitä meillä tässä suomenkin lähialueella on ollut aktiivisuus tuossa itämerellä on lisääntynyt ja tietysti myös meitä se on herättänyt monella tapaa on puhuttu ulkopolitiikasta huomattavasti vakavampaan sävyyn kuin ehkä jokin aika sitten myös maanpuolustus on vakavahenkisemmässä ja suuremmassa roolissa keskustelussa niin julkisessa keskustelussa kuin tämän talon sisäisessä keskustelussa ja siihen myös satsataan puolustusmateriaalia muun muassa viime kaudella olleen parlamentaarisen työryhmän esitysten mukaan tulee lisää ja ja näitä asioita nyt sitten katsotaan myös myös muutoin hyvin tarkalla silmällä tietysti myös

mitkä turvaavat yleisen asevelvollisuuden halutaan pitää kiinni meillä erityisesti ukrainan kriisin seurauksena venäjä ja länsi ovat ajautuneet napit vastakkain jos näin voi sanoa tämä on kriisi josta kaikki me kärsimme suomi erityisesti tässä tietysti venäjän rajanaapurina ja venäjän vanhana kauppakumppanina tämän kriisin ratkaisuksi on yritetty painostavina keinoina luoda pakotteita ja on tullut myös vastapakotteita erityisesti meidän elintarvikesektorimme tästä kärsii on tietysti löydettävä keinoja ulos tästä tilanteesta jotta myös meidän kauppamme pääsisi elpymään ja vientimme elpymään tässä taloudellisessa tilanteessa meille muutenkin olisi sitten näitä kriisin laukaisevia tekijöitä voisi olla ehkä se on se vielä pahempi kriisi jossain muualla

tuolla irakin syyrian maaperällä tapahtuu isisin

tämän terrorijärjestön toimesta kestämättömiä kunnioittamattomia julmia asioita mitä siellä tehdään ja yhtenäisyys halutaan löytää sen eteen että nämä pystyttäisiin ehkäisemään ja sitä myöten myös ne vaikutukset muun muassa turvapaikanhakijoiden vyöryn myötä eurooppaan niihin asioihin täytyy puuttua on äärimmäisen hyvä asia että tänään ovat myös yhdysvaltain ja venäjän ulkoministerit päässeet sopimaan asioiden edistämisestä lähinnä nyt tiedustelutietojen vaihtamisesta tässä vaiheessa mutta tällä voi olla pidempikantoisia merkityksiä tähän ainakin haluan uskoa suomea on pyydetty myös tähän mukaan mehän olemme irakissa erbilissä kouluttajatehtävissä tällä hetkellä ja tämän jatkoa nyt erityisesti on pyydetty ja varmasti suomen on siihen syytä vastata kaiken kaikkiaankin kriisinhallintaan on syytä suhtautua vakavasti itsekin siihen aiemmin suhtauduin hieman ehkä skeptisemmin mutta nyt tietysti kun on päässyt ulkoasiainvaliokunnan pöydän ympärillä muun muassa olemaan niin on kuullut ja nähnyt miten tärkeää tämä työ muun muassa on

sisäasiainministeriön hallinnonalalla oleva politiikka nämä ovat yksi iso kokonaisuus ja entistä vahvemmassa asemassa meillä tämän päivän keskustelussa

otetaan vastauspuheenvuoro edustaja

arvoisa rouva puhemies on samaan aikaan muistettava olen siitä täysin samaa mieltä että suomi ei saa olla terroristien turvapaikkamaana mutta suomen pitää olla sellainen maa josta voivat ihmiset jotka omassa kotimaassaan pelkäävät ja kuolevat terrorismin hakea turvaa ja niitä ihmisiä meillä on tänä päivänä valtavasti niin euroopassa kuin eli se on hyvä mainita myös tässä keskustelussa kun otatte esiin erityisesti terrorismin on totta että ministeri soini on tehnyt hyvää työtä ja ministeriä arvostamme täällä kaikki hänen hänen kokemuksestaan mutta jossain muistelmissa hän taisi sanoa että maailmaan ja suomeen ei tule koskaan sellaista tilannetta että tänne tulisi yli kolmekymmentätuhatta turvapaikanhakijaa varmasti tämäkin maailmantilanne on häntä yllättänyt ja tästä päätellen on vaikea ymmärtää että keväällä hallitus päätti tehdä niin merkittävät kehitysapuleikkaukset vaikka maailman tilanne on ollut hyvin tiedossa meillä jo hyvin pitkään varmasti myöskin

korjata tässä edustaja ruohon puheenvuorossa esiin tulleen toteamuksen siitä että näitä kotimaan pakolaiskuluja voisi laskea kehitysavuksi näinhän ei ole näihin oda elikkä official development assistance kelpoisiin

vertaillaan eri maiden osuutta paljonko bruttokansantuotteesta kehitysapuun laitetaan sisälly suinkaan kotimaassa olevat pakolaiskulut vaan ne ovat varoja tai lainoja kehitysmaille näiden talouden kehittämiseen ja laaja alaiseen hyvinvointiin siellä kohdemaassa ei suinkaan suomessa

puhemies

täytyy huomioida ja varmasti valtaosa heistä on niitä joilla oikeasti se hätä on tietysti aina huolestuttavat siellä joukossa joukossa olevat olevat ääriainekset suojelupoliisi meillä seuraa ja on saanut joitain tietysti kiinnikin tietysti pitää muistaa mennä sinne alkulähteille ja sinnehän meidän pitää pystyä puuttumaan entistä entistä paremmin se tilanne mikä syyriassa ja irakissa isilin toimesta toimesta tällä hetkellä on on sellainen että sinne yksinkertaisesti pitää nyt niin vahvalla liittoumalla mennä jotta se paha ääriaines sieltä saadaan eliminoitua mutta sen lisäksi myös nämä muut meidän kriisinhallintakohteet ovat entistä vakavammassa tarkastelussa muun muassa afganistanin operaatio missä me me olemme olleet mukana ja sieltä me emme pois voi tulla emme missään tapauksessa vaan meidän täytyy sitä jatkaa ja siihen nyt myös hallitus on varautumassa
ja vielä yksi vastauspuheenvuoro

arvoisa rouva puhemies tuosta kehitysavusta leikataan minulla on siitä kokemusta olin nicaraguassa laittamassa paikallisia sahoja ja siellä oli semmoinen tilanne että kehitysapua vietiin sinne mikä oli kohde siellä meni siihen aikaan näitä työläispataljoonia vuoria vuoria ylös ja alas punaliput kourassa he olivat viemässä sinne lähinnä sirppitalkoita

hajosi lähti pois sieltä ne koneet ja kaikki ovat jääneet ne neuvostoaikaiset koneet sinne huoltamatta romuiksi apua missä se humanismi nyt on kun he tarvitsisivat muutakin kuin niitä punalippuja ja ruokaa ihan tosissaan siellä ei niitä kavereita näy siellä hillumassa ja marssimassa enää tässä on se kehitysapurahat

arvoisa rouva puhemies

talousarvioesitys on yksi tämän talousarvioesityksen surullisin osa ulkoministeriö on ollut jo useita vuosia leikkausten kohteena ja leikkaukset jatkuvat myös ensi vuonna valtiovarainvaliokunnan mietintö puhuu karua kieltään aloitetaan vaikka suomen edustustojen toimintakyvystä jo lähtökohtaisesti edustustojen tila on aika heikko koska niiden resursseja on leikattu vuosi toisensa jälkeen ja esityksen jälkeen ne pysyvät heikkoina edelleen en ymmärrä miten elo näkee jotain riemuittavaa tässä että nämä ovat nyt niin hienossa kunnossa ne ovat olleet heikossa hapessa jo pitkään suomella on useita edustustoja joiden henkilöstömitoitus on laskettu neljästä kahteen osissa on yksi tai kaksi henkilöä kun yksi sairastaa niin suomesta lennätetään tilalle sijainen ja usein sijainen ei tunne aluetta eikä työtehtävää johon joutuu jokainen voi arvata millaista palvelua pystytään edustustoissa tarjoamaan nyt kun ei enää henkilöstöä voida vähentää lopetetaan useassa lähetystössä suomen itsenäisyyspäivän juhla joka on yksi tärkeimmistä tapahtumista joiden kautta lähetystö luo suhteita luo suhteita alueellisiin toimijoihin toiseksi suomi on muuttamassa suomi kuvan rakentamisen painopistettä kun suomi lisää sotilaallista läsnäoloaan maailmalla ja samaan aikaan vähentää humanitääristä läsnäoloaan maailmalla me muutamme kehitysyhteistyön painopisteen kansalaisjärjestöjen laadukkaasta ja arvostetusta työstä finanssisijoitustoiminnaksi vaikka finnfund tekee hyviä asioita kyllä nämä ovat niin eri sarjan asioita tämä valkokaulustoiminta on kaukana kehitysyhteistyön mullasta ja todellisuudesta eikä voi koskaan olla niin vaikuttavaa kuin nyt tehtävä työ kansalaisjärjestöjen kautta on sijoitustoiminta on myös huomattavasti alttiimpaa korruptiolle kuin suoraan kansalle kansan kanssa rakentuva auttaminen ilman välikäsiä kolmanneksi suomi on kaukana kaikesta mutta nyt se myös sulkee itsensä ulkomaailmalta kun se ajaa alas monenkeskisen yhteistyön ykn alajärjestöjen kanssa lastenrahasto unicefin ympäristöohjelma ja kehitysohjelma undpn yleistuki järjestöille who fao ja ilo ovat jäämässä kokonaan ilman yleistukea tässä on meneillään sellainen massiivinen suomen imagon alasajo ettei vastaavaa suomen historiassa tunneta

kyllä valiokunta olisi itse voinut tehdä tämän sisäisen siirron ilman ministeriön selvitystä olisi voinut vaikka pienentää finnfundille ohjatusta rahasta neljäkymmentäyhdeksän miljoonaa euroa tai korvamerkitä finnfundin rahoista suomalaisiin järjestöihin sijoitettavaksi neljäkymmentäyhdeksän miljoonaa euroa

puhemies arvostamani kansanedustajan äskeiseen puheenvuoroon viitaten olen hieman hämilläni koska kuuntelin edellisen pääluokan kohdalla hänen valtavaa hehkutustaan kun hän nuorten yrittäjien yritysten perustamisen ympärillä olevaa aktiviteettia kehui ja korosti finnfund on järjestelmä jossa juuri yrittäjyys tulee mukaan meidän kansainväliseen kehitysyhteistyöhömme rakentavalla ja myönteisellä panoksella ja nyt se elementti yhtäkkiä onkin jollain tavalla pahan valtakunnan edusmiehenä en oikein ymmärrä sitä logiikkaa joka näiden kahden esityksen välillä on arvoisa puhemies olen itse ollut valtioneuvoston jäsenenä jossa on ylitetty seitsemän bruttokansantuoteraja valtion tulo ja menoarviossa kehitysyhteistyötä koskien olen sitä mieltä että suomen palettia on pidettävä monipuolisesti koossa enkä näin muodoin voi hyväksyä myöskään sitä käsitystä äskeisestä puheenvuorosta jossa kriisinhallintaa pidetään paheksuttavana suomalaisena kansainvälisen yhteistyön muotona jossa esimerkiksi afganistanin tilanne on kuvaavalla tavalla antamassa vakuutuksen siitä millä tavalla haetaan myönteisiä vaikutuksia kaikkein vaikeimmissa tilanteissa myös inhimillisesti ja humanitäärisesti

arvoisa puheenjohtaja kiitän kyllä edustaja kanervan näkemyksistä ja ja otan kritiikkiäkin vastaan näiden kahden puheenvuoron välillä sinänsä ei ole muuta kuin tämä hankala aika joka tässä itse istunnossa on asiat todella vaihtavat paikkaa niin nopeasti nämä ovat toisistaan irrallaan olevia asioita en todellakaan pidä finnfundia sellaisena hankkeena jota moittisin puhuin vain tästä painopisteen muutoksesta aivan samaa tarkoitan tässä näihin erilaisiin rauhantehtäviin osallistumisessa valtava painopisteen muutos kun samalla koko humanitäärinen työ melkein ajetaan alas ja kyllä puheeni painopiste on siinä miten voidaan tehdä näin toisistaan irrallaan olevia ratkaisuja ikään kuin

ministeriön toiminnan kokonaisuutta ja vielä arvoisa puheenjohtaja kun arvostan edustaja kanervaa voimakkaasti toivon että hän kuulisi tämän oikean asian ja sisällön mikä tässä on
yksi vastauspuheenvuoro vielä

tässä varmaan kukaan ei ole väittänyt edustaja kanerva että finnfundin työ olisi jotenkin vähempiarvoista mutta tällä hetkellä

mitä on tehty myös meidän erittäin arvokkaiden kansalaisjärjestöjen välillä on vaikea ymmärtää molempia tarvitaan tässä maailmassa mutta on myönnettävä että myös meidän kansalaisjärjestömme ovat tehneet erinomaista työtä ja sen työn puolittaminen tuntuu hyvin surulliselta

arvoisa rouva puhemies kun puhutaan sosiaali ja terveyspolitiikasta me kaikki muistamme mainita kuinka tärkeää on ennalta ehkäisevä työ mutta turvallisuuspolitiikan kohdalla usein unohdamme että ulkopolitiikka on sitä ja sen takia on hyvin valitettavaa että tässä talousarviossa nyt leikataan hyvin rajusti ulkopolitiikasta niin lähetystöistämme jotka ovat tärkeä osa sitä ennalta ehkäisevää työtä kuin myös johon kohdistuvat kyllä aivan hurjan suuret suorastaan häpeälliset leikkaukset

eilen täällä salissa puhuttiin paljon tästä sisäisestä turvallisuudesta ja uusista uudenlaisista turvallisuusuhista ja myös siitä kuinka

pakolaisvirrat ovat yllättäneet meidät kaikki vaikka toisaalta kyllähän me koko ajan olemme tienneet että se on mahdollista ja jossain vaiheessa varmasti ihmiset lähtevät liikkeelle kun olosuhteet heikkenevät ja ja kriisejä syntyy sen takia on minun mielestäni hämmentävää että tässä talousarvioesityksessä leikataan niin paljon kehitysyhteistyöstä kun me tiedämme että suuntaamalla apua sinne kriisialueille ja lähialueille todennäköisesti näitä pakolaisvirtoja pystytään merkittävästi vähentämään se yksi syy mikä on saanut nämä suuret virrat liikkeelle sieltä syyrian suunnalta on se että siellä lähimaissa olevissa ykn ylläpitämissä pakolaisleireissä on jouduttu vähentämään ruoka annoksia koska tämän kansainvälisen yhteisön apu ykn ruokarahastoon on vähentynyt niin paljon ja se on ollut semmoinen viimeinen merkki ja semmoinen epätoivo joka on sysännyt liikkeelle paljon ihmisiä jotka olisivat muuten olleet valmiita vielä odottamaan siellä että tilanne selkeytyisi ja he voisivat palata kotiin

kriisialueille sekä lähtö että kauttakulkumaihin kohdistetuilla kehitysyhteistyömäärärahoilla voidaan vaikuttaa muuttoliikkeen syihin ja ennaltaehkäistä maailman pakolaisvirtoja sitten täällä sanotaan että maailman humanitäärinen tilanne on poikkeuksellisen huono muun muassa pakolaiskriisin ratkaiseminen vaatii panostuksia kriisialueille sekä niiden lähialueille muodostuneisiin pakolaisleireihin ja kaiken tämän jälkeen vastaus on se että leikataan todella rajusti kehitysapurahoista tätä on hyvin vaikea ymmärtää tässä aiemmin kehuttiin sitä kuinka suomi saa lisää vaikutusvaltaa maailmalla ulkopolitiikallaan mutta ei vaikutusvaltaa edistetä sillä että me heikennämme ykn rahoitusta päinvastoin tämän kyllä suomessa vieraillut pääministeri ban ki moonkin pani merkille kuinka rajusti suomi leikkasi yklta ja kehitysyhteistyöstä kaiken kaikkiaan no kriisinhallinta

ei ehkä sitten enää ole niin sitä ennaltaehkäisevää toimintaa vaan silloin ovat jo oikeastaan kriisit hyvinkin pitkälle eskaloituneet mutta se on tärkeää työtä ja myös se jälleenrakentaminen no tässä budjetissahan leikataan siitäkin mutta kun useamman kerran olen ihmetellyt niin minulle on kyllä vakuuteltu että suomi edelleen tulee osallistumaan aktiivisesti ja tulee sitten tapauskohtaisesti aina harkitsemaan minne lähteä ja siihen annetaan erillisiä lisätalousarvioita mutta kun tämä tilanne on kaiken kaikkiaan maailmassa sellainen kuin se on ja me tiedämme että kriisit lisääntyvät ja apua tarvittaisiin nimenomaan tämän kehitysyhteistyön kautta niin todella toivon että suomella on valmiutta sitten myös lisätalousarvioissa puuttua näihin kehitysyhteistyömäärärahoihin ja antaa apua ykn kautta tai esimerkiksi erilaisten järjestöjen kautta sinne kehitysalueille missä sitä apua tarvitaan

arvoisa rouva puhemies tuohon kehitysapuun niin eräskin tutkimus oli sellainen että prosentti menee perille siitä olikohan se nimeltään korhonen jos joku muu niin korjataan sitten joka sanoi että täysin turhaa työtä että se menee sellaisille ihmisille jotka sitä eivät tarvitse poppaukkojen kattiloihin ja lihovat siellä ja ajavat valkoisilla maastureilla niin että poro pyörii viidakossa ei se auta sitä todellista hätää kärsivää ajatelkaa sitä naista joka siellä on kärpäset pyörivät ympärillä pikkuinen lihava lapsi sylissä semmoinen vesivatsa ei se saa sitä sen takia tästä leikataan pois mutta palataan tuohon turvapaikkaturismiin meillä on käsissämme suuren luokan ongelma nimittäin irakilaiset ja sieltä tulevat turvapaikkaturistit heidän joukossaan voi olla vaarallisia henkilöitä paljon enemmän kuin mitä toistaiseksi tiedämme eilen kun täällä keskustelimme vilkkaasti haittamaahanmuutosta monet edustajat puhuivat kahdesta sotarikoksesta epäillystä tähän mennessä vangittuja on kuitenkin kolme sillä ennen näitä yhdestätoista murhasta epäiltyjä kaksosia vangittiin irakilaismies joka voi olla sama henkilö jonka erittäin raakoja facebook kuvia monet meistä ovat nähneet näitä emme voi palauttaa irakiin koska siellä on kuolemantuomio kansalaisia kiukuttaa ja ja huolettaa se että emme voi palauttaa irakilaisia laajemminkaan sinne minne he kuuluvat tämä on erityisen huolestuttava asia koska heitä on täällä niin paljon emmekä tiedä heistä oikeastaan mitään bagdadista saa semmoisen syntymätodistuksen meillä on vain heidän oma sanansa ja miten paljon siihen voi luottaa jos kyseessä on esimerkiksi sotilas tai vankikarkuri arvoisa rouva puhemies ulkoministeri soini on tahtomattaan joutunut vaikeaan tilanteeseen muilla pohjoismailla on ollut jo vuosia palautussopimus mutta ei meillä tässä tilanteessa sitä voi olla vaikea saada vaikka ministeri soini on taitava neuvottelija meitä perussuomalaisia on viime kuukausina syytetty milloin mistäkin mutta myös tämän asian kohdalla on rehellistä tunnustaa että ongelma on aikaisempien hallituksien peruja vuosina kaksituhattaseitsemän viiva kaksituhattayksitoista maahanmuuttoministerinä toimi rkpn astrid astrid thors hän lupasi suomelle palautussopimuksen irakin kanssa lainaan tässä iltalehden artikkelia joka on päivätty yhdeksästoista syyskuuta tänä vuonna thors thors halusi tehdä maahanmuuttopolitiikkaa maahanmuuttajien ehdoilla ja halusi edistää työperäistä maahanmuuttoa sopimuksestamme tulee sisällöllisesti sisällöllisesti ruotsin käytäntöä vastaava sopu on valmis syksyn aikana kuitenkin viimeistään vuoden loppuun mennessä thors lupasi kalevassa elokuussa kaksituhattayhdeksän sopimuksen kerrottiin olleen vireillä ja jo hyvässä vaiheessa vuonna kaksituhattayhdeksän sitä ei kuitenkaan ikinä tehty thors oli ministerinä vuoteen kaksituhattayksitoista asti ja hänen ministerikautensa jälkeen irak ei ole enää ollut valmis solmimaan palautussopimusta arvoisa rouva puhemies myös puhemies myös afganistanin kanssa tulisi saada sovittua pikaisesti palautussopimus

neuvottelut eivät liene helpot lopuksi haluan toivottaa ministeri soinille ja koko hallitukselle voimia tässä vaikeassa tilanteessa

arvoisa rouva puhemies ihan heti alkuun edustaja hakkaraiselle

mutta työtä on kuitenkin tehty ja tilanne on maailmalla vaikea kestävän politiikan tekemiseksi ja aidosti hyvän ratkaisun saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin huomattavasti paljon enemmän tekoja juuri siellä paikan päällä ja tätähän ministeri soini on itsekin monesti korostanut tarvitaan tukea siihen että mahdollisimman moni tyttö pääsee kouluun tukea siihen että kyliin saadaan puhdasta vettä ja paremmat mahdollisuudet tuottaa ruokaa tarvitaan tasa arvoa tarvitaan ennen kaikkea demokratiatyötä

kierrättää yritystoiminnan kautta tämä on todellakin laitettava tarkan tarkkailun alle yhteiskunnissa jotka kärsivät korruptiosta ja heikosta hallinnosta se on ihan totta näitä yhteiskuntia on valitettavan paljon on parempi tapa siirtää varoja suoraan niille jotka sitä tarvitsevat eikö se ole kuitenkin se yhteinen tavoite meillä kaikilla

women sekä monia muita ykn järjestöjä aiemmista vuosista poiketen hallitus ei ole vieläkään kertonut miten leikkaukset jakautuvat ja millä panostuksilla järjestöt näitä rahoja saavat vain vähän aikaa sitten suomessa vieraillut ykn pääsihteeri ban ki moon kehui suomea yk yhteistyöstä en tiedä ketkä olivat paikalla ja ketkä juttelivat pääsihteerin kanssa mutta minua olisi lähinnä hävettänyt toisena kiinnostavana yksityiskohtana tulee olemaan ilmastorahoitus josta päätettiin historiallisella tavalla ja hyvän tuloksen perusteella pariisin ilmastokokouksessa teollisuusmaat ovat sitoutuneet kasvattamaan ilmastorahoituksen pottia sataan miljardiin mikä on ehdottoman välttämätöntä jos me haluamme päästä näihin tavoitteisiin odotan selvitystä siitä miten ja mistä varoista suomi lisää omaa osuuttaan ilmastorahoitukseen kehitysyhteistyön leikkauksilla on jo nyt kavennettu aivan järkyttävällä tavalla sitä työtä jolla vähennetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja niistä aiheutuvia ongelmia toivottavasti hallitus ottaa ilmastonmuutoksen yhtä tosissaan kuin moni muu maa tällä hetkellä esimerkiksi usa joka tuplasi varoja ja huonosta maineesta aiemmin tunnettu kiinakin jopa on mukana näissä talkoissa

on todettava että hallitus on hokenut leikkausten olevan vain väliaikaista koska meillä on taloudellisesti vaikeaa me joudumme tekemään näitä ikäviä päätöksiä minä todella odotan hallitukselta nähtäväksi sitä tiekarttaa jolla kehitysyhteistyön varat nostetaan aiemmalle tasolle ja lopulta siihen nolla pilkku seitsemään mihin mekin olemme myös sitoutuneet näillä valtavilla niin sanotuilla väliaikaisilla leikkauksilla saadaan aikaan niin peruuttamatonta vahinkoa että on vaikeata palata takaisinpäin toivottavasti hallitus päättää olla tekemättä niitä alun perinkään mutta nyt kun olette päättäneet niin korjatkaa niitä edes jossain vaiheessa

ykn pääsihteeri kiitti suomea suomen panoksesta kansainvälisten konfliktien estämisessä viitaten suomen panokseen rauhanturvatehtävissä suomen merkittävään panokseen kriisinhallintatehtävissä siihen että suomella on merkittävä profiili konfliktinestotoiminnoissa esimerkiksi radikalisoitumiseen fokusoituvissa kiistoissa ja niitten estämisessä ja se mikä ei vaadi rahaa mutta vaatii henkisiä panostuksia ja

on rauhanvälitystoiminta sitä voidaan tehdä hyvin ohuilla taloudellisilla resursseilla mutta se vaatiikin henkistä ponnistelua ja sitä että suomi rohkeasti on rauhanvälityksen esimerkkimaa

arvoisa rouva puhemies razmyar miten se lausutaan mainitsi tuossa minut ja sitten tuon demokratian että se vietäisiin

tuli arabikevät ja täälläkin muun muassa ulkoministeri riemuitsi että demokratia tulee niihin maihin miten kävi kaaos isistä ja sisällissotaa ja vaikka mitä demokratian vieminen niihin maihin on täysin epäonnistunutta muistellaan vielä historiaa iranissa aikanaan saahin aikana saivat naiset kulkea ihan bikinit päällä ja meikkipussi taskussa silloinkin riemuittiin täällä länsi euroopassa kun khomeini meni sinne että saahi syrjäytetään vallasta miten kävi nyt otettiin varmasti meikkipussi pois taskusta ja laitettiin huntu päähän ja bikinit on piilossa se on ihan varma että sinne kun tulee tämmöinen järjestelmä niin tilanne pahenee mennään ojasta allikkoon semmoista on siellä

rouva puhemies tietysti tällaisen taloudellisen tilanteen tilanteen aikana joudutaan siitä kehitysyhteistyöstäkin leikkaamaan tietysti meillä on pitkäaikaisia tavoitteita tavoitteisiin nolla pilkku seitsemään mutta se olisi niin paljon rahaa että meillä ei kerta kaikkiaan siihen tällä hetkellä varaa ole pitää elää niitten varojen mukaan mitä meillä tällä hetkellä on en vastusta kehitysyhteistyötä en missään tapauksessa pääsin vuosi sitten ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston kanssa vierailemaan nepalissa ja näin mitä hyvää meidänkin kehitysyhteistyövaroillamme saatiin aikaan nyt kuitenkin on katsottava niitä asioita mitä vähillä varoilla miten me pystymme niitä ohjaamaan nimenomaan sen paikallisen yritystoiminnan kehittämiseen siihen että sinne luodaan paikallisesti työtä ja sitä kautta hyvinvointia se on nyt se fokus mihinkä meidän on katsottava ja kun me saamme hallituksen hyvillä taloustoimenpiteillä talouden nousuun me pystymme myös kehitysyhteistyömäärärahoja jossain vaiheessa

arvoisa puhemies meillä on ollut puhetta tästä yksta tulleesta suosituksesta että tämä nolla pilkku seitsemän bruttokansantuotteesta käytetään tähän kehitysyhteistyöhön suomihan on todella valtiona sitoutunut tähän tavoitteeseen ikävä kyllä siihen on takapakkia tullut myös edellisten hallitusten aikana keskustan selvä tavoite on myös siinä että kun saamme saamme taloustilanteen paremmaksi niin meidän tulee mennä sitä kohti että me voimme osallistua tämän nolla pilkku seitsemän

edustaja kanerva varmasti pitkään valtiomiehenä olleena tietää mitä on diplomatian kieli välttämättä täällä pääsihteeri ban ki moon ei ei suoraan syytä suomea mutta olen ollut paljon niiden tahojen kanssa tekemisissä jotka suoraan tekevät ykn alaisten järjestöjen kanssa työtä ja siellä meidän maineemme ei ole valitettavasti tällä hetkellä hyvä kuin mitä te täällä olette kuvailleet tänään me tarvitsemme monenkeskistä yhteistyötä yklla on isot hartiat ja sitä tarvitaan tämänhetkisessä maailmantilanteessa on täysin totta että tarvitsemme myös rauhanturvaamista sitä tarvitaan siinä suomi on myös tehnyt ansiokasta työtä mutta kai tekin edustaja kanerva ymmärrätte että ihmiset tarvitsevat myös juomavettä tytöt tarvitsevat myöskin koulutusta ja ihmiset tarvitsevat sille huumeviljelylle jotain vaihtoehtoja jotta he voivat viljellä riisiä ja perunaa sitä kehitysyhteistyöllä myös tehdään mikä on äärimmäisen

samalla ulkoministeriön hallinnonala toimii täysin hallitusohjelman mukaisesti ja karsitaan kehitysyhteistyötä varsinaisesti kehitysyhteistyöstä leikataan kolmesataa miljoonaa se suunta on täysin oikea samoin sadankolmenkymmenen miljoonan siirto finanssisijoitukseksi on järkevää ja tehokasta politiikkaa tämä muutos tarkoittaa sitä että tuettavien kohteiden määrää tarkennetaan ja tuki ohjataan paljon entistä järkevämmin kehitysyhteistyön tuloksia pitää voida arvioida entistä tarkemmin jotta emme tukisi vääriä kohteita juuri vääränlainen valtioiden välinen kehitysyhteistyö on saanut kritiikkiä hyvin paljon esimerkiksi sambialainen ekonomisti dambisa on tunnettu kriitikko humanitaarinen apu on aina tärkeätä mutta kaikessa muussa on oltava tarkkoja mielestäni jatkossa kohdistusta täytyy tehdä enemmän pakolaisleirien suuntaan en kuitenkaan usko tämän merkittävästi vaikuttavan kansainvaellukseen sillä on selvää että suuri osa meidän turvapaikanhakijoistamme on tullut sopivan markkinoinnin uhreina paremman elintason perässä ulkoasiainministeriö pystyy kuitenkin tekemään paljon muuta kriisin ratkaisuun toivon että palautussopimukset irakin somalimaan ja afganistanin kanssa saadaan voimaan mahdollisimman nopeasti nämä nämä maathan ovat päivitetyn turvallisuuskartoituksen mukaan ainakin osittain turvallisia

rouva puhemies kehitys ja kehitysyhteistyöpolitiikka ovat merkittävä osa suomen ulkopolitiikkaa ja kansainvälistä toimintaa ja myös sitä kuvaa mikä meistä maailmalle välittyy kyse ei ole siis mistään irrallisesta osasta vaan merkittävästä osasta meidän mainettamme maailmalla meillä on ollut pitkään hyvä maine sen takia että me olemme tehneet hyvää työtä kansainvälisesti ja me olemme myös saaneet pohjoismaana ehkä ansiotontakin arvonlisäystä siitä kokonaisuudesta mitä pohjoismaat ovat tehneet yhdessä esimerkiksi kehitysyhteistyön saralla nyt vuonna kaksituhattaviisitoista on päättynyt kahdeksan vuosituhattavoitetta ja myös rion agenda ja näiden avulla on saatu merkittäviä asioita aikaiseksi äärimmäinen köyhyys puolitettiin etuajassa ja yli kaksi miljardia ihmistä on saanut puhdasta juomavettä yhdeksän kymmenestä maailman lapsesta pääsee aloittamaan peruskoulun nämä ovat hyviä asioita mitä on näiden agendojen avulla muun muassa toteutettu nyt suomi on sitoutunut uuteen kestävän kehityksen agendaan kaksituhattakolmekymmentä ja paitsi että tässä on tarkoitus jatkaa tätä työtä mitä aikaisemmin on tehty niin tässä myös on paljon tavoitteita meille länsimaille teollisuusmaille millä tavalla me voimme

joka meidän pitäisi saavuttaa nyt tämä hallitus on murentamassa meidän kansainvälistä mainettamme leikkaamalla kehitysyhteistyörahoitusta aivan merkittävällä tavalla ja tämä sotii myös näitä agendoja vastaan joihin me olemme sitoutuneet

suuri pakolaiskriisi ja monet hallituspuolueiden jäsenet ja ministerit puhuvat siitä että ihmisiä tulee voida auttaa kriisialueella paikan päällä sen takia on todella kaksinaamaista että varsinaisista kehitysyhteistyömäärärahoista leikataan yli kolmesataa miljoonaa euroa

tuoda apua tarvitseville ja auttaa maailman kaikkein köyhimpiä monet kansalaisjärjestöt ovat tehneet vuosia pitkäjänteistä hyvää kehitysyhteistyötä ovat olleet mukana projekteissa joidenka hyödyt nyt uhkaavat valua hukkaan näiden projektien kautta on muun muassa vahvistettu paikallisia elinkeinoja kuten maanviljelyä kehitysmaissa kehitysyhteistyö on tärkeä humanitäärisissä kriiseissä se on tärkeä nälänhädän torjumisessa se on tärkeä tyttöjen koulutuksessa arvoisa rouva puhemies pariisin ilmastoneuvotteluissa sovittiin että kehittyneet maat auttavat kehitysmaita ilmastorahoituksella suomessa on ohjattu aikaisemmin päästöhuutokauppatuloja muun muassa kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen peräänkuulutan nyt todella että pariisin hengessä ei ole enää kestävää se ajatus mikä hallitusohjelmassakin on että päästöhuutokauppatuloja ohjattaisiin energiaintensiiviselle teollisuudelle kompensoimaan päästökauppaa päästökauppaa nyt juuri on paljon kestävämpää panostaa puhtaaseen teknologiaan ja cleantechiin ja ohjata kehitysvaroihin määrärahoja jotta voimme myös kansainväliset sitoumuksemme suorittaa olemme luvanneet sen että nolla pilkku seitsemän prosenttia suomen bruttokansantuotteesta olisi kehitysyhteistyömäärärahoja ja ja se on aivan oikein ja kohtuullista

arvoisa puhemies

leikkaukset aikana jolloin pakolaismäärät ovat globaalisti suuremmat kuin ikinä toisen maailmansodan jälkeen ovat kestämättömiä juuri näiden varojen avulla voidaan vaikuttaa ja lievittää niitä syitä jotka ajavat ihmisiä ensi sijassa pois kodeistaan erityisesti kansalaisjärjestöjen tekemään kehitysyhteistyöhön suunnattavat leikkaukset ovat kestämättömiä kestämätöntä on varsinkin tapa jolla leikkaukset toteutetaan voimakas kertaluontoinen leikkaus tulee johtamaan hankkeiden keskeytykseen ja jo saavutettujen tulosten menettämiseen ja sitä myötä rahan hukkaamiseen on käsittämätöntä että järjestöjen ehdottama säästöjen jaksotus takapainotteisemmaksi ei ole kelvannut finnfundin mittava pääoman korotus on tätä taustaa vasten erikoista ja yritysvetoisella kehityspolitiikalla on oma tärkeä roolinsa ja sitä tulee kasvattaa se ei kuitenkaan voi täysin korvata järjestöjen tekemää niin sanottua perinteistä kehitysyhteistyötä on erittäin valitettavaa ettei valtiovarainvaliokunta ole ottanut huomioon ulkoasiainvaliokunnan lausuntoa jossa se esittää että osa suunnitellusta finnfundin ensi vuoden pääoman korotuksesta suunnattaisiin kansalaisjärjestöjen ja yk järjestöjen työn turvaamiseen arvoisa puhemies kehitysyhteistyön vaikuttavuutta on arvioitava ja sitä on pyrittävä pitkäjänteisesti parantamaan ja kehittämään valtava leikkaaminen ei ole kuitenkaan kehittämistä on että kehitysyhteistyövarat on käytettävä tehokkaasti ja tavoitteena tulee olla välttämättömän humanitaaristen kriisien hoitamisen lisäksi kehitysmaiden yhteiskuntien ja talouden pitkäjänteinen vahvistaminen ja kehittäminen suomi on profiloitunut naisten aseman globaalissa edistämisessä ja ollut un womenin merkittävä rahoittaja nyt myös un womenilta leikataan huomattavan paljon toivon että järjestöjen rahoitusosuutta voitaisiin vielä joskus tulevaisuudessa kasvattaa se on ollut suomelle erittäin tärkeä kohde ja suomi on profiloitunut ja saanut mainetta tällä järjestöllä ei valitettavasti liikaa perusrahoittajia ole toinen tärkeä painopiste suomen politiikassa on ollut rauhanvälitys kuten edustaja kanerva toi esille se on äärimmäisen tärkeä asia ja suomella on siinä hyvä maine ja osaamista on hienoa että siihen panostetaan ja se on hienoa varsinkin koska se ei ole välttämättä niin kallista ja silti voidaan saada erittäin tärkeitä ja hyviä tuloksia mutta on tärkeätä että varsinkin tässä tilanteessa jossa resurssit vähenevät suomi pienenä maana valitsee painopistealueensa koska kaikessa ei voida olla mukana ja kaikkeen eivät resurssit riitä niin pitää aika fiksusti nyt miettiä mitkä ovat suomen kannalta ne merkittävimmät asiat ja ehkä tehdä sellaista työtä mitä muut maat eivät niin paljon välttämättä tee arvoisa puhemies edustaja marin otti tässä esille nämä uudet ykn kestävän kehityksen tavoitteet yk on todellakin hyväksynyt tänä syksynä uudet kehitystavoitteet jotka tulevat kaksituhattakuusitoista voimaan uusi agenda kaksituhattakolmekymmentä kestävän kehityksen tavoitteet on laaja ja universaali tavoitteisto koko maailmalle agenda koskee siis myös suomea ja myös meitä täällä suomen eduskunnassa ja se tulee ottaa huomioon myös niin kotimaan politiikassa kuin ulko ja kehityspolitiikassakin aikaisempi vuosituhattavoitteisto koski lähinnä vain kehitysmaita mutta tämä uusi tavoitteisto on uudenlainen globaali ja universaali tavoitteisto toivoisinkin että keskustelua agendan toimeenpanosta ja vaatimuksista meille suomen parlamentille käytäisiin myös tässä salissa tulevan vuoden aikana lopuksi haluaisin myös kuten edustaja razmyar kysyä sitä miten suomi hoitaa osuutensa ja velvoitteensa pariisissa sovitusta ilmastorahoituksesta länsimaat ovat sopineet että sata miljardia us dollaria vuosittain pitäisi ilmastorahoitukseen kanavoida olisi erittäin tärkeä tietää mikä on suomen panos ilmastorahoitukseen koska meidän täytyy oma osuutemme tästä myös kantaa

arvoisa rouva puhemies vielä haluan sitä erityisesti edustaja kanervalle korostaa että todellakin suomalaiset rauhanturvajoukot ja rauhanturvatehtävät ovat aivan ainutlaatuisia arvostettuja laadukkaita ja haluttuja siinä mielessä kun ajatellaan meidän

niin me voimme puhua että nämä tietyt asiat joita suomi tekee suomi tekee todella hyvin ehkä sen takia juuri sattuu se että nyt tässä tehdään aika tekisi mieli sanoa vähän niin kuin hätiköiden todella isoja ratkaisuja tämä tämä aikataulu jolla näitä on toteutettu on myös todella nopea ja siinä ei ole enää kovinkaan paljon inhimillisyyttä sen verran halusin arvoisa puheenjohtaja vielä tässä nostaa esille tämän finnfundin ja meidän tietyn eron että kehitysyhteistyö menee suoraan sinne kipupisteeseen rakentaa kouluja päiväkoteja on auttamassa luomassa erilaista uutta mahdollisuutta menee kaivamaan kaivoja hoitaa orpolapsia tekee tällaista finnfund on ihan jotain muuta jokainen voi käydä katsomassa heidän sivuiltaan he perustavat yrityksiä esimerkiksi kiinaan maailman vahvimpaan talouteen kyllä se minussa herättää vähän kysymyksiä tällä hetkellä bruttokansantuotteen kasvu seitsemän prosenttia vielä tänä vuonna ja sitä aikaisempina vuosina keskiarvo noin kymmenen prosenttia he perustavat sijoitusyhtiöitä he perustavat pankkeja ja he tekevät jotain aivan muuta kuin mitä meidän

tekevät sen takia tämä painopisteen siirtäminen nyt tästä kansalaisjärjestötoiminnasta rahoitustoimintaan on sellainen että minä veikkaan että ehkä kansanedustajat kaikki eivät ole ihan kartalla miten iso tämä muutos oikeasti on olen ollut itse mukana projekteissa joissa rakennetaan intiaan kaivoja se tapahtuu kymmenellätuhannella eurolla syntyy monta kaivoa orpokotityössä jossa on neljätuhattaviisisataa orpoa niille rakennetaan koulut

tänään tämä ei tästä varmaankaan muutu miksikään että tämä keskustelu voisi jatkua ja ja me voisimme myöhemmin vaikka ensi vuonna korjata sitten tämän suuren vääryyden ja virheen mikä tässä on tapahtumassa vielä sen haluan sanoa että että tosiaan tässäkin nyt olisi pelkillä sisäisillä siirroilla kohdentamalla eri tavalla voitu pitää nämä ihmiset töissä ja sitten jos on pakko leikata niin antaa heille vähän aikaa sopeutua tähän tähän miten nämä leikkaukset tehdään minä toivon että edustajat voisivat käydä katsomassa näitä finnfundin sivuja missä ovat nämä hankekuvaukset siellä on monia hyviä hankkeita mutta lähinnä se on

vientituotetta ja vientitoimintaa vielä tästä kun ykn pääsihteeri ban ki moon kävi täällä hän ei varmaan ollut tietoinen että suomi leikkaa kahdeksalta yk järjestöltä rahat pois kyllä minä mietin mitä suomen yk suurlähettiläs mahtaa siellä illallisilla ja erilaisissa kekkereissä punastellen selittää kun suomi astuu paitsioon koko kansainvälisestä keskustelusta missä me olemme olleet todella kuuluisia

vaikka perussuomalaisista tuntuu että on heille hyvin tärkeä asia että tämä kehitys ja painopisteiden muutos tapahtuu kyllä minä pohtisin tätä oikeudenmukaisuutta ja näitä sitoumuksia joita me olemme tehneet kansainvälisesti

arvoisa rouva puhemies pikkuisen lukuja tähän kehitysyhteistyöhön valtion kehitysyhteistyömenojen arvioidaan olevan kahdeksansataayhdeksän pilkku neljä miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakuusitoista tämä on on noin nolla pilkku kahdeksan prosenttia prosenttia bruttokansantulosta luku oli nolla pilkku kuusi prosenttia vuonna kaksituhattaneljätoista eli ollaan samalla tasolla kuin saksa varsinaisen kehitysyhteistyön momentille ehdotetaan yhteensä miljoonaa euroa joka on noin kolmesataa miljoonaa euroa vähemmän kuin kaksituhattaviisitoista suurimmat euromääräiset leikkaukset kohdistuvat monenkeskiseen yhteistyöhön painopiste ei siirry finanssisijoitusyhtiö

finnfundiin sille on ohjattu sataneljäkymmentä miljoonaa euroa suomen humanitääriseen apuun esitetään kokonaisuuteen nähden pientä leikkausta miinus neljä pilkku kahdeksan miljoonaa euroa ja sen suhteellinen osuus kehitysyhteistyöbudjetistamme

tämä kansanedustajan työ vie aina välillä eri puolille maailmaa ja aina kun maailmalla ollaan niin tulee sitten visiteerattua sikäläisessä suomen edustustossa oli se sitten konsulaatti tai suurlähetystö tai vastaava ja aika monesta paikasta on tullut sellainen viesti että ulkomailla olevat edustajamme ovat todenneet olisi hyvä jos suomella olisi jonkinlainen stipendiaattijärjestelmä eli suomen valtio

valikoisi ja tukisi opiskelijoita jotka tulisivat opiskelemaan suomeen toki jokainenhan voi hakeutua suomeen ja pyrkiä opiskelemaan ja siihen on kanavia mutta tarkoitan aivan erityistä menettelyä jossa me suorittaisimme tietynlaista valintaa ja tällä tavoin toteuttaisimme myös ulkopolitiikkaa uskon että tällaisen menettelyn kehittäminen myös suomelle voisi johtaa siihen että pitkällä aikavälillä maamme maine ja vaikutuskyky ulkomailla paranisi monet suurvallat muut maat tätä paljon harrastavat käsittääkseni ruotsi

toisen kauden kansanedustajana voin todeta että aina täällä ollaan sitä mieltä etteivät ne rahat riitä ja vähäinenhän se määrä nyt valitettavasti on joka ensi vuodelle budjetoidaan minusta kun ollaan niukkojen resurssien kanssa tekemisissä tulee miettiä tarkkaan kuinka ne käytetään ja ainakin tuolla yritystoiminnassa on hyvin tapana se että fokusoidaan todella tarkkaan ja keskitytään johonkin yhteen asiaan joka osataan ja tehdään se sitten mahdollisimman hyvin

rouva puhemies tuosta kehitysavusta vielä sen verran että oli pakko kaivaa tuo vajaa vuosi sitten iltasanomissa ollut ollut teksti ulkoasiainneuvos eläkkeellä oleva suurlähettiläs matti kääriäinen kirjoitti kirjan tästä ja kritisoi siinä aika rajusti tätä tämänhetkistä systeemiä hän on hän on siis työskennellyt yli neljäkymmentä vuotta erilaisissa kehitysyhteistyötoimissa ulkoasiainministeriössä ja erilaisissa järjestöissä hän kertoo tietysti tämä on hänen oma mielipiteensä mutta minä nyt uskon vahvasti tuohon noin kovalla kokemuksella että hyötyjiä ovat lähinnä rikkaat auttajamaat ja kehitysmaiden eliitti hän kertoo myös sen että tämä köyhyys ei ole muuttunut miksikään että äärimmäinen köyhyys kehitysavun tärkeimmällä kohdealueella saharan eteläpuoleisessa afrikassa ei ole vähentynyt hän puhuu jopa että köyhyys on lisääntynyt biljoonan dollarin avusta huolimatta eli siis suomen osuus tästä biljoonasta dollarista on aika pieni minun mielestäni tuo finnfund on ihan hyvä hyvä sinänsä se koordinoi rahat ja samalla pystyy sitten tekemään myös vaikutusarvioita

arvoisa puhemies kommenttina että linjahan muuttuu silloin kun vallanpitäjät muuttuvat sellaista se demokratia on olen kuunnellut hieman kummissani tätä kehitysapuleikkauskeskustelua me emme voi parantaa koko maailmaa jotain joudumme kuitenkin hylkäämään kaikkia emme voi auttaa opposition huutokauppa tämän pääkohdan muutosesityksessä on hämmästyttävää kuka esittää satayhdeksänkymmentä miljoonaa kuka huutaa kolmesataakolmekymmentä miljoonaa missä on raja jokainen ymmärtää että jokainen miljoona on velkarahaa teemme varainsiirtoa omilta lapsiltamme ympäri maailmaa opposition mielestä ei saisi säästää mistään mutta toisella kädellä te ette esitä mitään alennusta maahanmuuton kustannuksiin joita kasvatetaan pakon edessä sadoilla miljoonilla kokonaisuudessaan ehkä yli miljardin samaan aikaan lisäisitte

satoja miljoonia kehitysavun kustannuksiin kun puhutte nolla pilkku seitsemän prosentin tavoitteesta kuinka te kehtaatte onko tämä viesti jonka haluatte viedä kansalle joka joutuu tinkimään omastaan ne maksakoot jotka haluavat vapaaehtoisesti verovarat on tarkoitettu pääasiassa suomalaisille

puhemies edustaja ronkainen kertoi tästä kirjasta toivottavasti hän luki myös sitten sen kritiikin mitä sitä kirjaa kohtaan kohtaan oli ja kun tämä kirjoittaja on tietysti neljänkymmenen vuoden urallaan ollut varmasti alkuvaiheessa niin näitä tarinoitahan on hyvin paljon mutta sen takia meidän kehitysyhteistyötä on vuosien varrella kehitetty siitä on tehty erilaisia vaikutusarvioita hyvinkin paljon on suunnattu ja kohdennettu sitä siten että se nimenomaan kohdistuu sinne kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin se että että sitä tehdään paljon kansalaisjärjestöjen kanssa on ollut siitä

arvoisa arvoisa rouva puhemies tämä kirja tietysti on hänen oikeutensa kirjoittaa tämä kriittinen puheenvuoro mutta kun me katsomme nyt ykn tilastoja maailmanlaajuisesti niin kyllähän maailman köyhyys on vähentynyt ja se on kaikkien rikkaiden maiden ansiota ja kyllä minä pidän ihmeellisenä sitä jos suomi ei kanna tätä kansainvälistä solidaarista vastuutaan nolla pilkku seitsemän prosenttia ei tätä maata vie konkurssiin kyllä ne ovat ihan muut asiat kun vievät ja vielä puheenjohtaja siitä että että kyllä tämä keskustelu tietenkin on on tässä nyt ollut tärkeä

laitetaan vastakkain ikään kuin suomen lapset ja kehitysmaiden lapset on on vähän huolestuttavaa kyllä meillä on kansakuntana niin kuin kaikilla rikkailla mailla tämä yhteinen vastuu maailman köyhyydestä

meidän aikamme kukaties historiaan jäävin ilmiö saattaa olla se että historiassa tullaan kirjoittamaan meidän ajastamme se yli muiden oleva totuus että näinä vuosikymmeninä maailman absoluuttinen köyhyys on keventynyt yli miljardilla ihmisellä se voi olla sittenkin ihmiskunnan isossa kuvassa asia johon huomio tulee kiinnittymään minä haluaisin hyvän hallitusyhteistyön hengessä sen nimissä sanoa että tämä hallituskokoonpano ei ole syy sille miksi kehitysyhteistyömäärärahoissa on tapahtunut tällainen leikkaus vaan syy on suomen talouden tilanne suomella ei ole yksinkertaisesti ollut mahdollisuuksia ottaa lisää ulkomaista velkaa hoitaaksemme niitten sitoumusten mukaisia tavoitteita joihin me olemme ilmoittaneet sitoutuvamme tavoitellessamme yk tavoitteita nolla pilkku

ja ja tämä on se hallituksen henki joka on myöskin hallitusohjelmassa tiedän sen koska olen ollut sitä itse kirjoittamassa ja tiedän sen myöskin sitä kautta että pääministeri holkerin hallitus on ainoa suomen historiassa jolloin saavutimme nolla pilkku seitsemän bruttokansantuoterajan

arvoisa puhemies pakko tässä kun tämä suomen velkataakka mainittiin ja kansan kärsimys edustajalta kysyä että mistä sinä luulet että se kansa tällä hetkellä kärsii eniten siitä budjettikirjasta löytyvästä velkasummasta vai niistä leikkauksista joita tämä hallitus tällä hetkellä toteuttaa mitä tulee lääke ja matkakorvauksiin tai asiakaspalvelumaksujen korotuksiin tai sosiaaliturvaan tehtäviin heikennyksiin sitten mielestäni tämä nykyinen turvapaikanhakijatilanne hyvin osoittaa sen että ei ole mahdollista suomen sulkeutua ja kuvitella että meidän on täällä mahdollista tehdä politiikkaa johon ei millään tavalla se tilanne mikä muissa maissa on turvallisuustilanteen muuttuminen ilmastonmuutos tai ympäristökatastrofit eli kyllä odottaisin myös perussuomalaisilta jonkunlaista linjausta nyt siitä haluatteko auttaa ihmisiä paikan päällä vai haluatteko auttaa ihmisiä täällä suomessa vai onko kyse siitä että halua auttaa ihmisiä lainkaan sitten edustaja kopralle vielä minusta nämä kehitysyhteistyöhön tehtävät leikkaukset osoittavat myös hyvin sen että vaikka kannattaisikin säästöjä on välillä tärkeää keskustella siitä mikä on järkevää säästöpolitiikkaa ja se että tehdään näin mittavia leikkauksia näin nopeasti toteutettuina ei mielestäni ole hyvää säästöpolitiikkaa se tarkoittaa sitä että kehitysyhteistyöhankkeita joudutaan lopettamaan kesken se ei anna esimerkiksi kansalaisjärjestöille minkäänlaisia mahdollisuuksia varautua niihin määrärahojen vähentämisiin mistä nyt ollaan päättämässä eli kyllä mielestäni tämä tapa millä tätä politiikkaa toteutetaan vaikuttaa siltä että hallituksen sisällä tosiaankin on tällainen periaatteellinen kielteinen näkemys ylipäätänsä

aina kun kuulen tämän fraasin että olemme vastuussa jostain asioista niin esitän kysymyksen vastuussa kenelle ja vastuussa miksi eli mikä on meidän vastuumme jollekin muulle kuin suomen kansalle joka on meidät tänne valinnut haluaisin tietää sen aina kun kuulen tämän argumentin kysyn tämän kysymyksen mutta en koskaan ole saanut vastausta ehkä nyt saan kysyn olemmeko niinkään rikas maa meillä on alijäämä budjetissa monta vuotta peräjälkeen velkataakka sata miljardia piakkoin jollei nyt olemmeko me rikas maa me otamme koko ajan kehitysapuakin velaksi on otettu jo lukuisia miljardeja menneinä vuosina ja otetaan lisää tänäkin vuonna turvapaikkakriisi on erittäin huono argumentti tässä kehitysapuasiassa se on käynnistynyt jo paljon aikaisemmin nämä leikkaukset tulevat toteutumaan leikkauksethan lyödään lukkoon vasta huomenna aamulla ja turvapaikkakriisi on jo eskaloitunut paljon aikaisemmin opposition korkein tarjous tästä kehitysavun lisäyksestä on noin kaksinkertainen verrattuna tähän paljon puhuttuun eläkeläisten asumistuen muutokseen on ihan turha väittää ettei näitä asioita voi rinnastaa koska ne ovat samassa budjetissa suomessa on vain yksi verottaja on vain yksi budjetti jos joku pystyy kertomaan siitä toisesta budjetista mistä sitä rahaa voidaan ottaa niin kertokoon minä olen kuullut vain yhdestä

että perussuomalaiset eivät tahdo auttaa ketään kyllä me tahdomme auttaa ei se ole siitä kiinni muun muassa kehitysavussa olen ollut siellä tekemässä ja en pyytänyt kopeekan kopeekkaa mutta se meni niin kuin kankkulan kaivoon laitettiin nicaraguaan sahoja ne maksettiin täältä suomesta vietiin sinne viidakkoon muistaakseni kuusi kappaletta minä kävin ne kunnostamassa ohjasin pikkuisen laittamista siinä ja näin kun minä läksin pois sieltä ei sitä loppuun asti maaliin asti hoidettu ne jäivät sinne ruostumaan sitten kiillotetaan täällä omaa kilpeä että kehitysapua on tehty mutta se ei ole auttanut ketään ne ovat siellä vieläkin rahat menivät hukkaan ei tämmöistä kehitysapua emme me lähde tämmöiseen mukaan vaan me haluamme että siitä tulee tuloksia jos minä koordinoida sen asian siitä olisi ehkä jotakin hedelmää tullut mutta nämä nyt ovat tämmöisiä poliittisia päätöksiä ja niillä voi tehdä itse kukin mitä

arvoisa puheenjohtaja edustaja mäkelälle suomessa on monenlaisia kansalaisia osa suomalaisista ei halua tehdä kehitysyhteistyötä ja he varmaankin äänestävät edustaja mäkelää mutta minun äänestäjäni haluavat tehdä kehitysyhteistyötä ja he äänestävät minua ja näille suomen kansalaisille minä olen vastuussa kyllä tämä on hyvin yksinkertaista nyt tämä varmaan avautui sitten kerralla että suomi on tällainen erikoinen maa täällä on monenlaisia

opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kaksikymmentäyhdeksän

arvoisa puhemies en puhu nyt niistä karmeista säästöistä joita hallitus kohdentaa koulutukseen ja tutkimukseen niistä ja niiden haitallisuudesta on tässä salissa sanottu jo paljon sen sijaan keskityn kahteen budjettialoitteeseen jotka liikkuvat okmn ja temin rajapinnassa ensimmäinen on laguna hanke hankkeen tarkoituksena on tutkia neutrinotähtitiedettä sekä fysiikan suurinta ongelmaa niin sanottua yhtenäisteoriaa tutkimuslaboratorion suuret neutroni ilmaisimet tulee sijoittaa syvälle maan alle sopivan etäisyyden päähän cernistä tehtyjen tieteellis teknisten vertailujen perusteella pyhäsalmen kaivos pohjois pohjanmaalla on ensisijainen vaihtoehto lagunan sijoituspaikaksi siis paras paikka koko euroopassa laguna hankkeessa on tarkoitus edetä siten että ensi vaiheessa toteutettaisiin pilottiprojekti hanketta on edistetty jo mutta valitettavasti suomen valtio on suhtautunut hankkeeseen ja sen kuluihin osallistumiseen sanotaanko nihkeästi laguna olisi historian suurin kansainvälinen tiedehanke suomessa ja hankkeella olisi merkitystä koko suomen ja euroopan tiede elämän kannalta laguna nostaisi suomen fysiikan tutkimuksen uudelle tasolle ja voisi auttaa synnyttämään uusia tieteeseen ja teknologiaan liittyviä työpaikkoja

ilmoitus siitä sitoudutaanko hankkeeseen olisi tärkeä tehdä pian sillä pyhäjärven kaivos suljetaan pian ja sen jatkokäytön suunnitteluun pitäisi saada tietoa lisäksi eurooppalainen tiedeyhteisö tuskin odottaa enää montaa vuotta sitä lähteekö suomi mukaan hankkeeseen

av alan lisäksi majoitukseen tukipalveluihin ja ravintolapalveluihin tuotannot hakeutuvat yleensä maihin jotka tarjoavat mahdollisuuden saada tuotantokulujen osittaispalautuksen kansallisen tukijärjestelmän kautta favexin mukaan esimerkiksi saksassa kannustimen on laskettu tuoneen kahden pilkku viiden miljardin euron investoinnit ja tuottosuhde on ollut merkittävä jokainen myönnetty euro on tuonut saksaan kuusi euroa viime vuosina lukuisat maat ovat lanseeranneet ja ja jatkokehittäneet omia kannustinjärjestelmiään tuotantojen houkuttelemiseksi suomesta tällaiset tuotantokannustimet puuttuvat ja suomi saa nyt vain murto osan niistä elinkeino vienti matkailu ja verotuloista joita kilpailijamaat saavat kansainvälisten tuotantojen saaminen suomeen vahvistaisi myös maabrändiä ja houkuttelisi sitä kautta suomeen enemmän turisteja lisäksi suomen elokuva ja av osaaminen ja yleinen kulttuuriosaaminen saisi mahdollisuuden kehittyä yhä korkeammalle tasolle ja myös kulttuurialan työllisyys paranisi esitänkin budjettialoitteessani että suomeen kehitetään kannustinjärjestelmä houkuttelemaan elokuva ja tv tuotantoja maahan suomessa tehdyistä palveluostoista ja suomalaisista työvoimakuluista voitaisiin myöntää esimerkiksi kymmenen viiva kahdenkymmenen prosentin jälkikäteinen osittaispalautus järjestelmä maksaisi itsensä takaisin välittömästi saman budjettivuoden aikana vastaavantyyppinen järjestelmä on siis jo käytössä seitsemäntoista euroopan maassa sivistysvaliokunta on mietinnössään nostanut asian esille ja esittänyt että tuotantokannustinjärjestelmää pitäisi alkaa kehittämään toivon todella että vaikka aloitteeni ei nyt menisikään läpi niin ensi vuoden aikana ryhdyttäisiin valmistelemaan tuotantokannustinjärjestelmää käyttöön otettavaksi ja se voitaisiin sitten päättää vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista uskon että nämä molemmat esiin nostamani asiat toisivat suomeen työtä osaamista sivistystä ja menestystä ja alkupanosten jälkeen molemmat ehdotukset maksaisivat itsensä moninkertaisesti takaisin

arvoisa puhemies opetus ja kulttuuriministeriön hallin nonalalla on monta asiaa joita voisi kommentoida ensi vuoden talousarvioon liittyen hallituksen valinta kohdistaa leikkaukset juuri tasa arvon ja talouskasvun kannalta kaikista oleellisempaan alueeseen eli koulutukseen ja osaamiseen on ollut yksi niistä aiheista joita on puitu tänä syksynä hyvin paljon minä haluan nyt kiinnittää huomiota rahallisesti pienempään mutta nuorten kannalta hyvin keskeiseen kokonaisuuteen eli nuorisotakuuseen siihen liittyen on on harmittanut ennen kaikkea kaksi asiaa ensimmäinen on on se että hallitus leikkaa nuorisotakuun rahoitusta hyvin rankasti ensi vuonna on jäljellä alle puolet alkuperäisestä kuudestakymmenestä miljoonasta ja tulevina vuosina vielä vähemmän toinen asia on se että tämän leikkauksen peittämiseksi on alettu puhua harhaanjohtavasti nuorisotakuun rahoituksesta viime hallituskauden aikana käynnistettyyn nuorisotakuuseen oli varattu yhteensä kuudenkymmenen miljoonan vuosittainen määräraha puolet siitä oli työ ja elinkeinoministeriön vastuulla ja toinen puoli okmllä työ ja elinkeinoministeriön rahoitusosuudesta ei ole ensi vuonna jäljellä mitään se tarkoittaa muun muassa sitä että sanssi kortti työllistämisseteliin varattuja määrärahoja ei ole enää lainkaan opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla nuorisotakuuseen panostettiin koulutuspaikkojen määrällä sekä etsivän nuorisotyön kautta mutta ensi vuodelle leikkauksia on hallituksen toimesta esitetty etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan määrärahoihin nuorisotakuuta kohtaan on kohdistettu kritiikkiä siitä että nuorisotyöttömyys ei ole vähentynyt tässä ei nyt selvästikään nähdä metsää puilta nuorisotyöttömyys ei ole mikään muusta työmarkkinatilanteesta irrallaan oleva ilmiö kun kaiken kaikkiaan on taantuman ja leikkauspolitiikan seurauksena kasvussa johtaa se tietenkin myös nuorten työttömyyden kasvuun se ei kuitenkaan tarkoita sitä että nuorisotakuu tai työvoimapolitiikka ylipäätään pitäisi kokonaan lopettaa päinvastoin sen tarkoitushan on juuri ylläpitää ihmisten työkykyä ja pitää työttömyysjaksot mahdollisimman lyhyinä

menneet luottotiedot ja sen seurauksena oma kämppä alta eivät hyödy takuusta joka ohjaa kouluun tai töihin jotta voi hoitaa opiskelun tai työnteon pitää muut asiat saada järjestykseen ensin näitä nuoria parhaiten palvellut osa nuorisotakuusta onkin etsivä nuorisotyö se on vakiinnuttanut asemansa ainoana palveluna joka tavoittaa jo syrjäytettyjä nuoria etsivän nuorisotyön asemaa on viime vuosien aikana pyritty vakiinnuttamaan ja toiminta on saatu laajennettua koko maahan yhteensä yli kaksikymmentätuhatta nuorta on tavoitettu joka vuosi sen sijaan että hallitus olisi pyrkinyt jatkokehittämään nuorisotakuuta viime hallituskauden toimintamallien ja kokemusten pohjalta päätti hallitus nuorisotakuun rahoituksen leikkaamisesta ja korvaamisesta uudella yhteisötakuulla vieläpä sellaisella rahoituksella joka koko hallituskauden aikana vastaa vain kuudesosaa siitä mitä edellisen kauden nuorisotakuun vuosittainen rahoitus oli erityisen ongelmallisia olivat hallituksen esitykset etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoituksen vähentämisestä yhteensä noin kuuden miljoonan edestä summa on koko valtiontalouden mittakaavassa hyvin pieni mutta tämän toiminnan näkökulmasta aivan keskeinen valtiovarainvaliokunta päätti palauttaa kolme pilkku seitsemänkymmentäviisi miljoonaa tästä leikkauksesta sinänsä tärkeä askel mutta ei riittävä tätä alkuperäistä leikkausta paikkaamaan sivistysvaliokunta esitti omassa lausunnossaan yksimielisesti kymmenen miljoonaa kaikista häiritsevintä on kuitenkin ehkä ollut se että rahoituksen jakautumisesta eri momenttien välille ja nuorisotakuun yhteenlasketuista leikkauksista on on todella hankalaa saada todenmukaista paikkansapitävää tietoa vasta aivan budjetin käsittelyn loppusuoralla kävi ilmi että valtiovarainministeriöllä oli erilaiset luvut nuorisotakuun rahoituksesta kuin valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaostolla oli on myös hyvin harhaanjohtavaa että viitataan koko nuorisotoiminnan perusrahoitukseen kun puhutaan nuorisotakuun rahoituksesta ne ovat kaksi täysin eri asiaa lopuksi arvoisa puhemies minä pistin toiveeni hallitukseen tässä yhdessä ja ainoassa kysymyksessä siinä että hallitus olisi paikannut näitä todella lyhytnäköisiä leikkauksia jotka kohdistuvat etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan mutta siihenkään ei tämä hallitus kyennyt eikä halunnut vaikka kyse on hyvin pienestä summasta mutta nuorten kannalta erittäin tärkeästä asiasta olen todella pettynyt

arvoisa puhemies hallitus perustelee kovia leikkauksia ja myös näitä koulutusleikkauksia sillä että on pakko leikata koska olemme taloudellisesti vaikeassa tilanteessa sosialidemokraatit katsovat että nimenomaan sen takia että olemme vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kannattaa nyt panostaa nimenomaan koulutukseen ja osaamiseen ja myös sen takia että sille on tässä tilanteessa erityisen painavat sosiaaliset syyt työttömät ihmiset kannattaa ohjata opiskelemaan syrjäytymisvaarassa

pitää huolehtia heidät pitää saada päiväkoteihin kouluihin palveluiden piirin nuoria ei pidä jättää syrjäytymään vaan heille pitää tarjota palveluita vaikeassa taloudellisessa tilanteessa meidän pitää myös luoda uskoa tulevaisuuteen ja tulevaisuuden näkymiä siitä mistä uutta kasvua voi syntyä ja siinä koulutus on avainasemassa niin kotimaiset kuin kansainväliset taloustieteilijät ovat varoittaneet suomea siitä että ammattikoulutukseen

ja innovaatiojärjestelmään kohdistuneet leikkaukset ovat lyhytnäköisiä ja ne tulevat pitkällä aikavälillä maksamaan paljon ne tuhoavat tuhoavat meidän tulevaisuutemme kasvun avaimet tänään aikaisemmin opetusministeri grahn laasonen perusteli näitä koulutukseen kohdistuvia rajuja leikkauksia muun muassa sillä että samaan aikaan kuitenkin panostetaan sitten yksittäisiin kohtiin tuodaan ikään kuin tällaisia pieniä kasvun siemeniä sinne lisäksi koen että tämä on kyllä aika epäuskottavaa tilanteessa jossa koko tämä perusta leikataan pois eli myös nämä uuden kehittämisen ja kasvun eväät ole kauhean uskottavaa vaan meidän pitäisi tässä tilanteessa niin pitää tästä perusrahoituksesta kiinni kuin sitten toki myös lisätä niitä uudistumisen eväitä

arvoisa puhemies oppositio on lähtenyt liikkeelle arvostelemalla hallituksen aloittamia koulutusuudistuksia kautta linjan suomen koulutus ei ole ajautunut nykyisiin vaikeuksiin viimeisen puolen vuoden aikana ja tämänhetkisestä oppositiosta olisi voitu vaikuttaa tilanteen kehittymiseen katseet kääntyvät erityisesti viime kauden opetusministereihin sipilän hallitus on ottanut koulutuksen kärkihankkeisiinsa ja on sijoittamassa rahaa sen kehittämiseen vaikka rahoituksen määrää joudutaan sopeuttamaan taloustilanteen vuoksi on samalla tarkoitus luoda uusia toimintatapoja joiden avulla yhteiskuntamme pystyy tarjoamaan laadukkaan koulutuksen jatkossakin koulutusuudistus on kokonaisuus jossa käydään läpi koko järjestelmä jotta se saadaan mahdollisimman hyvin palvelemaan palvelemaan sekä opiskelijoita että työelämää näin saamme lisää innovaatioita tuoretta ajattelua yrityksiin ja käytännön tietoa ja kokemusta oppilaitoksiin oppositio on pyrkinyt viime päivinä esittämään esimerkiksi lapsiin kohdistuvat päätökset hyvin yksipuolisesti esimerkiksi koulujen aamu ja

iltapäiväkerhotoiminnan maksuihin tehty nosto ei ole mikään pakkonosto vaan kunnat voivat tarvittaessa nostaa maksuja ja tehdä ratkaisuja oman tilanteensa mukaan päätöksen mahdollisesta maksumuutoksesta tekee jokainen kunta ja sen tekevät eri puolueita edustavat luottamushenkilöt itse lisäksi pienituloisten perheiden lapset ovat oikeutettuja saamaan palvelun ilmaiseksi päätöksenteko asiassa tuodaan lähemmäksi kansalaista jota asia koskee eikö tämä juuri ole demokraattinen ja oikeudenmukainen toimintatapa joka myös lisää lasten välistä tasa arvoa peruskoulujen oppimateriaalien nykyaikaistamiseksi on opetus ja kulttuuriministeriö puolestaan pannut vireille erillisen hankkeen tämän avulla saamme tasavertaiset oppimismateriaalit oppilaiden käyttöön eri kouluissa samalla koulu kykenee tukemaan paremmin oppilaita tiedonhaussa ja monipuolisesti nämä ovat taitoja joiden hallitsemista tulevaisuudessa tuskin kukaan kiistää digitaalinen oppimismateriaali ei kulu käytössä kuten painetut kirjat joita kunnissa kierrätetään luokalta toiselle tämäkin uudistus siis tuo uusia mahdollisuuksia toteuttaa opetusta ja lisää oppilaiden välistä tasa toisen asteen reformilla saamme ammatillisen koulutuksen vastaamaan työelämän tarpeita ja varmasti myös vähennetyksi ilman koulutusta jäävien nuorten lukumäärää toisen asteen koulutus valmistaa nuoria työelämään jossa he tulevat toimimaan mahdollisesti jopa viisikymmentä vuotta valmistumisensa jälkeen koulutuksen tulee siis antaa hyvät lähtökohdat elinikäiselle oppimiselle ja ammatissa kehittymiselle vaadittavat perustaidot on opittu jo peruskoulussa uudistettujen opetusmenetelmien ansiosta nykyaikaisia menetelmiä käyttäen ja kustannustehokkaasti jolloin nuorilla on hyvä pohja uuden tiedon ja taitojen omaksumiselle jo ammattiin opiskellessa näiden taitojen tärkeys on noussut tulevaisuudessa niiden niiden merkitys tulee kasvamaan entisestään näilläkin toimilla on selkeästi tasa arvoa lisäävä vaikutus jolla saamme kysynnän ja tarjonnan vastaamaan toisiaan kouluttamalla ammattinsa osaavia työntekijöitä korkeakoulujen ja yritysten nykyistä läheisempi yhteistyö antaa omalta osaltaan kaivattua piristystä suomen kilpailukyvylle tällä tavalla saamme korkeakoulujen innovaatiot yritysten käyttöön yritykset ja korkeakoulut pystyvät yhdessä kehittämään uusia vientituotteita joista koulujen ja yritysten lisäksi hyötyy koko suomi heikosta vientitilanteesta riippumatta suomalaiset ovat edelleen innovatiivisia ja saamme kannustetuksi opiskelijoita mukaan erilaisiin korkeakoulujen ja yritysten hankkeisiin jolloin innovaatio ja keino toteuttaa innovaatiot kohtaavat toisensa nykyistä varmemmin tämä uudistus kannustaa yrityksiä lähtemään mukaan rohkeasti korkeakouluyhteistyöhön ja parantaa opiskelijoiden työnsaantimahdollisuuksia heidän valmistuessaan arvoisa puhemies nyt ei ole kyse yksittäisistä teoista vaan kokonaisuudesta tämän kokonaisuuden tarkoitus on kilpailukyvyn parantamisen lisäksi oikeudenmukaisuus ja tasa arvo monellakin tapaa nyt tarvitaan tekoja joilla saamme suomen nousuun haasteellisessa tilanteessa tekojen on oltava sellaisia että ne kantavat maatamme eteenpäin myös

arvoisa puhemies joudutaan tekemään on jostain näkökulmasta katsoen huono asia vastaavasti jokainen lisämääräraha joka voidaan antaa on hyvä asia keskustelussa käytetään hieman liian paljon aikaa ja energiaa tämän itsestäänselvyyden toteamiseen suomessa kuitenkin velkaannutaan nyt niin kovaa ettei mikään yhteiskunnan osa voi olla näissä talkoissa koskematon meidän täytyy priorisoida sitä mihin me velkarahat käytämme koska elämme lastemme laskuun ja haluamme laittaa sen piikin kiinni vasemmisto oppositiosta on kilvan täällä salissa kauhisteltu jokaista leikkausta ja erityisesti paljon kyyneliä on vuodatettu yliopistojen ja koulutuksen leikkauksista kuitenkin vasemmiston riveissä on monta opintonsa kesken jättänyttä jotka ovat pystyneet luomaan hienon uran politiikassa koulutuksen puutteesta huolimatta suomi on pieni kansakunta joka nousee vain koulutuksen tuomista innovaatioista jotain täällä on kuitenkin vialla toisin kuin muualla maailmassa meillä korkeakoulutus korkeakoulutus ei saa aikaan halua ryhtyä yrittäjäksi vaan päinvastoin vähentää sitä halua aikaa ihmetellyt tätä seikkaa odotetaanko täällä liiaksi valmista pöytää ja jonkun maksamaa palkkaa vai mistä kyseinen passiivisuus suomi ei sinänsä tarvitse maistereita tai tohtoreita näiden titteleiden itsensä vuoksi olemaan työttöminä vaan suomi tarvitsee hyviä ideoita ja sellaisia ihmisiä jotka ovat valmiita viemään niitä eteenpäin jokin tässä yhteiskunnassa tai sen koulutusjärjestelmässä on vialla kun ideoita ei keksitä tai ainakaan ei osata kaupallistaa arvoisa puhemies on selvää että yliopiston maailmasta löytyy tehostettavaa on paljon tieteenaloja jotka tuskin tuovat meille vientiä tai joista voisi syntyä sellaisia innovaatioita jotka toisivat maahan yksityisen sektorin työpaikkoja on keskityttävä tuottamaan osaamista jolla on käyttöä myös käytännössä tämä koskee korkeakoulujakin niinpä hallituksen linjaukset korkeakoulujen profiloitumisesta ja keskittymisestä ovat tervetulleita pidän näitä koulutuksen niin sanottuja leikkauksia enemmänkin mahdollisuutena terävöittää toimintaa ja keskittyä osaamiseen tutkintojen tehtailun sijaan ei voi hyväksyä asennetta että leikkaus tarkoittaa automaattisesti huononnusta ei voi hyväksyä asennetta että ollaan ensimmäisenä polkemassa jalkaa ja osoittamassa mieltä kun pitäisi kantaa osansa taloustalkoista näinkö toimii tämän maan sivistyneistö ihmettelen lisäksi haluan tuoda esiin erimielisyyteni niiden näkemysten kanssa että säästöihin tulisi vastata keskittämällä yliopistoja maa ja maakuntien korkeakoulut tuottavat hyvää tutkimusta myös korkeakoulun arvo alueen kehittymisen kannalta on tunnustettava vastoin eräitä käsityksiä suomessa on elämää myös pääkaupunkiseudun ja suurimpien kasvukeskusten ulkopuolella helsingin yliopisto ei ole maan ainut oppilaitos

arvoisa rouva puhemies sivistysvaliokunnassa erityisen innostavana asiana tälle syksylle oli käsitellä juuri audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmää jolla nykyistä paremmin ohjautuisi suomeen kotimaisia ja ulkomaisia elokuvatuotantoja erityiset tuotantokannustinjärjestelmät ovat merkittävin kansainvälisiä tuotantoja eri maihin ohjaava tekijä niiden puuttuminen suomesta aiheuttaa sen että kansainvälisiä tuotantoja ei tänne saada suomalaisiakin elokuvia kuvataan enenevissä määrin muissa kannustimia tarjoavissa tarjoavissa maissa tuotantokannustinjärjestelmän tulisi olla riittävän suuri ja pysyvä jotta se olisi uskottava ja vaikuttava päätettäessä näiden hankkeiden sijoittumisesta järjestelmän vaikuttavuus on sidoksissa kilpailijamaiden päätöksiin vastaavien järjestelmien perustamisesta ja tuen tasosta tämä kannustinjärjestelmä on sikäli mielenkiintoinen että se rahoittaa itse itsensä alustavien laskelmien mukaan valtion yhden euron panostus toisi verotuloja ensimmäisenä ensimmäisenä vuonna lähes euron toisena vuonna lähes yksi pilkku viisi euroa ja kolmantena vuonna lähestyttäisiin jo kahta euroa elokuvatuotantojen merkitys on erityisen suuri pohjois suomessa jossa on vuosien ajan toiminut hankepohjainen pohjois suomen elokuvakomissio alan toimijoilla on jo vahva yhteistyö pohjois ruotsin ja pohjois norjan kanssa tavoitteena on ollut luoda av alalle yhteiset työmarkkinat pohjois suomesta

on ollut runsaasti työntekijöitä isommissa tuotannoissa sekä norjassa että ruotsissa nyt kun norjan insentiivi aloittaa vuoden kaksituhattakuusitoista alusta ei työllistyminen enää onnistu entisellä tavalla koska suomesta puuttuu meille tuotantoja houkutteleva kannustin kansainvälisessä kilpailussa pohjois suomi häviää jatkuvasti tuotantoja liettuaan islantiin saksaan slovakiaan irlantiin vielä kymmenen vuotta sitten riitti että alueelta markkinoitiin näyttäviä kuvauspaikkoja ja osaavia ammattilaisia

tuotanto hanna josta osa juonellisesti sijoittui kuusamoon mutta kuusamossa kuvattiin vain maisemalliset osuudet ja kuusamolaista erämaamökkiä edustivat otokset saksassa lehtikuusten katveessa kuvausryhmän viipymä olisi ollut pidempi mikäli olisi ollut käytössä kannustin se että jäämme nyt kilpailutilanteessa taka alalle tarkoittaa valitettavasti sitä että aikaisempien vuosien panokset esimerkiksi elokuvakomissiossa tehdyt satsaukset valuvat hiljalleen hukkaan arvoisa puhemies on ehdottoman tärkeää tulevan vuoden aikana luoda malli suomalaiselle kannustinjärjestelmälle ja ottaa se mahdollisimman nopeasti käyttöön

arvoisa puhemies koulutukseen todellakin kohdistuu ikävällä tavalla leikkauksia ja valtion budjettiosa ei kyllä näiltä välty ja yksinkertaisena syynähän tilanteeseen on tämä suomen vakava taloudellinen tilanne siinä miten niitä leikkauksia tehdään on sitten jätetty sitä päätäntävaltaa myös kunnille ja esimerkiksi korkeakoulupuolella ja toisella asteella myös koulutuslaitoksille itselleen esimerkiksi viime kaudella

ja se millä tavalla nämä päätökset olisi saatettu voimaan se että esimerkiksi ministeriö olisi jatkossa päättänyt siitä missä esimerkiksi lukiokoulutusta sijaitsee oli kyllä aivan väärä tie ja edelleenkin kuntien pitää saada jatkossa näistä asioista päättää ja näin tämä turvataan lukioverkostoa ei myöskään karsita tästä verkostosta halutaan pitää kiinni lukioihin ei ei enää tämmöisiä leikkauksia tule kuten aikaisemmin sitten tästä nuorisotakuusta on hyvä että me pystymme tämän neljä miljoonaa euroa tähän etsivään nuorisotyöhön ehdottoman tärkeä ja ollut hyväksi todettu tapa myöskin nuorten työpajoihin voidaan tämä summa laittaa että voidaan edes jonkunlainen taso tässä säilyttää mutta on myös todettava että nuorisotakuu ei mallina ole ollut tehokas sillä nuorisotyöttömyys on edelleen voimakkaasti kasvanut ja sitä on kehitettävä yhteisötakuun suuntaan ja siihen että

arvoisa

kerta kaikkiaan pakko supistaa määrärahoja silti huomauttaisin että opetus ja budjetissa on hallitus on toteuttamassa sellaisia asioita joista me perussuomalaiset olemme jo kauan täällä puhuneet niiden kautta voidaan saada järkeviä säästöjä kielikokeilu on erittäin tervetullut se on askel siihen suuntaan että vihdoin pääsisimme monin paikoin turhasta ja varsin varsin kalliiksi käyvästä pakkoruotsista eroon myös lukukausimaksut eu ja eta alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille ovat oikeita ratkaisuja suomen korkeakouluissa on nyt yli

ulkomaalaista tutkinto opiskelijaa näistä kolme neljäsosaa tulee eu ja eta maiden ulkopuolelta vieraskielisiä ohjelmia joista maksua aletaan periä on noin neljäsataa on ollut sulaa hulluutta että tällaiset määrät ulkomaalaisia opiskelijoita on voinut suorittaa tutkinnon suomalaisen veronmaksajan lompakosta ne ulkomaalaiset joilla on motivaatiota juurtua suomeen ja jäädä tänne työskentelemään opintojen opintojen päätyttyä voivat kyllä maksaa tuon lukukausimaksun joka ei ei edes kata heidän opiskeluistaan syntyviä kuluja arvoisa rouva puhemies koululiikuntaa ja se on on aivan oikea päätös lapsemme ja nuoremme ovat jakaantumassa niihin joilla on varaa harrastaa ja niihin joilla ei ole samalla osa on oikeinkin hyvässä kunnossa kun toisten kunto on yhä huonompi yhä nuorempana nykyään jotkut jotkut urheilulajit nielevät jopa euroa vuodessa tällöin puhutaan kolmilapsisissa perheissä yli eurosta per vuosi se on todella iso summa niillekin perheille joissa molemmat vanhemmat käyvät työssä monista urheilulajeista on tulossa eliitin etuoikeus jo se ettei perheessä ole autoa jolla viedä lapsia harjoituksiin voi tyrehdyttää harrastukset siksi koululiikunnan merkitystä on korostettava ja liikuntatunteja lisättävä liikkuva koulu hanke on onnistunut hyvin ja levinnyt ilahduttavan laajalle arvoisa rouva puhemies suomen setlementtisäätiön kokeiluun osoitetaan kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa tällä tuetaan peruskoulun päättäneitten nuorten koulutuspolkua työelämään ja ennaltaehkäistään syrjäytymiskehitystä setlementtisäätiö toteuttaa tällä määrärahalla määrärahalla mestari kisälli kisälli mallin mukaista toimintaa kannatan mestari kisälli kisälli mallia ja toivoisin että se otettaisiin meillä laajasti käyttöön siitä on hyviä kokemuksia esimerkiksi saksassa on paljon ammatteja joihin opinnot voivat valmistaa vain osittain omasta kokemuksestani voin sanoa että esimerkiksi sahateollisuudessa on monia töitä jotka oppii parhaiten hyvän mestarin opastuksessa tekemällä kiitos

arvoisa rouva puhemies julkisen sektorin sopeuttamistoimet vähentävät opetus ja kulttuuriministeriön resursseja merkittävästi kun huomioon otetaan koko julkisen talouden säästöt mainittujen säästötoimenpiteiden vaikutus opetus ja kulttuuriministeriön rahoitukseen on vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä arviolta yhdeksänsataakahdeksankymmentäkaksi miljoonaa euroa summa on huikea ei syyttä ja suotta valiokunnan mietintö erityisesti korosta sitä että leikkaus on niin mittava että on pidettävä huoli ettei tämä vaikuta sellaisella tavalla että koko meidän hyvä kehityksemme sivistysmaana pysähtyy valiokunta onkin eduskunta edellyttää että hallitus seuraa tarkasti varhaiskasvatukseen perusopetukseen toisen asteen koulutukseen sekä korkeakoulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvien säästöjen ja apteekkimaksun kompensaation poiston kohdentumisen vaikutusta ja ajoitusta tämä on erittäin tärkeä huomio täällä sitten on näissä kärkihankkeissa kyllä mielenkiintoinen hanke jossa todetaan että tavoitteena on uudistaa peruskoulu ja toisen asteen koulutus nopeuttaa siirtymistä työelämään ja niin edelleen olisi ollut hienoa jos tästä olisi ollut enemmän ymmärrystä ja tietoa täällä on hyvänä asiana huomioitu se että kristillisten koulujen kerhotoimintaan on osoitettu tämä on historiallista koskaan aikaisemmin ei ole näin tapahtunut sitten on myös valtionosuus vapaan sivistystyön oppilaitokseen joka on tehnyt kymmeniä vuosia hienoa työtä heidän työnsä kehittämiseen on ehdotettu satatuhatta euroa ne

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalaa koskeva

hallitus säästöillään heikentää kaikkein pienituloisimpien ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan kolmellakymmenellä prosentilla lääkkeiden omavastuuosuudet nousevat sairaanhoitoon liittyvien matkakustannusten omavastuuosuudet nousevat rajusti tämä osuu kipeästi juuri niihin kuntalaisiin jotka tarvitsevat paljon terveyspalveluita ja käyttävät paljon lääkkeitä moni vaikeasti sairas elää jo nyt köyhyysrajan alapuolella usea pienituloinen vanhus miettii onko eläkkeestä varaa lääkkeisiin jotta rahaa riittäisi ruokaan ja asumiseen tämä on epäinhimillistä ja kohtuutonta ei suomi nouse kurjistamalla kaikkein ahtaimmalla olevia suomi nousee sillä että saamme uutta vientiä ja työllistämme työttömät hallituksen toimet voisi ehkä jotenkin ymmärtää jos ne taittaisivat velkaantumista mutta näin ei ole hallitus alentaa muun muassa autoveroa kahdellasadalla miljoonalla eurolla ja on tehnyt muitakin kestämättömiä menopäätöksiä velkaantuminen sen kun jatkuu ensi vuodeksi otetaan enemmän velkaa kuin tänä vuonna on otettu yli viisi miljardia euroa vihreiden vaihtoehdossa leikkaukset ovat maltillisempia ja paremmin kohdennettuja kuin hallituksen kotimarkkinat pysyvät vahvempina ja leikkaamme muun muassa ympäristölle haitallisia tukia vihreät tähtäävät julkisen talouden tervehdyttämiseen mutta aikataulumme on maltillinen kestäen kaksi vaalikautta budjettivaihtoehtomme on noin kaksisataa miljoonaa euroa suurempi kuin hallituksen budjetti emmekä silti kurita kaikkein pienituloisimpia kasvua haemme rakenteellisin uudistuksin arvoisa puhemies on paljosta kiittäminen vapaasta maasta sotiemme veteraaneja iloitsen eduskunnan lisäyksestä veteraanikuntoutukseen ja kotiin vietävien palveluiden lisäämiseen sotainvalidien veljesliitto toi syksyllä tärkeää viestiä eduskuntaan laki kohtelee epäreilusti palveluiden osalta niitä joiden sotavamma on määritetty kymmenen prosentin invaliditeetin suuruusluokkaan viime kaudella hoidimme asian osittain kuntoon kun avopalvelujen haitta asteraja laskettiin kahdestakymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin mutta myös kaikkein lievävammaisimmilla sotainvalideilla on tarvetta ruokapalveluihin ja siivouspalveluihin on hyvä että eduskunta kiirehtii haitta asterajan alentamista edelleen kymmeneen prosenttiin valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausumaa että lakimuutos tehtäisiin viimeistään suomen sata vuotisjuhlavuonna mutta odottelu ei asiassa ole kunniaksi asia olisi hoidettava kuntoon jo ensi vuonna arvoisa puhemies hallituksen säästöistä syntyvä kumulatiivinen vaikutus lisää etenkin pienituloisten lapsiperheiden ikääntyneiden ja vammaisten köyhyysriskiä tämä lisää eriarvoisuutta ja köyhyyttä sekä sosiaalityön palveluiden tarvetta myös terveyserot saattavat kasvaa ja hoitoon hakeutuminen viivästyä ihmettelen myös sitä että keliaakikkojen ateriatuki poistuu kokonaan keliakian ainoa hoitomuoto ainoa lääke on täysin gluteeniton ruokavalio symbolisesti tuen merkitys on tärkeä sillä se kannustaa keliaakikkoja pitämään huolta itsestään arvoisa puhemies ratkaisuja maamme parhaaksi tarvitaan ja tiedän ettei hallitukselle ole helppoa löytää suomelle nostetta toivoisin silti suurempaa herkkyyttä ihmisten hädälle ja reilumpia päätöksiä

rouva puhemies kristillisdemokraattienkin mielestä on väärin maksattaa tämän laman kustannukset kaikkein vähäosaisimmilla se myös taloudellisesti heikosti perusteltua sillä nämä leikkaukset tuovat hyvin todennäköisesti lisäkustannuksia lyhyellä tai pitkällä aikavälillä lääkekorvauksien leikkaus yksityisten terveyspalvelujen kela korvauksen puolitus ja muut vanhenevaan väestöön kohdistuvat leikkaukset voivat yhteisvaikutuksiltaan tuoda suuria ongelmia yhä useampi joutuu turvautumaan toimeentulotukeen hallituksen esittämät leikkaukset johtavat myös lapsiperheiden kohdalla yhteisvaikutuksiin joista ei ole tehty perusteellista arviota ryhmäkokojen kasvattaminen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa heikentää sitä pohjaa jolle lasten tulevaisuus rakentuu työntekijöiden vähentäminen kasvatuksesta lisää työttömyyskustannuksia hallituksen esitetään eläkeläisten siirtämistä yleisen asumistuen piiriin tällä muutoksella olisi ollut kolmenkymmenenyhden miljoonan euron säästövaikutus mutta sen todelliset kustannukset tulisivat moninkertaisiksi kun nämä vanhukset joutuisivat hyvin nopeasti pitkäaikaishoitopotilaiksi onneksi hallitus kuitenkin on tämän esityksen perunut ja hallitukselle antaa tunnustusta takuueläkelain tarkoituksena on turvata suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo maksamalla hänelle valtion varoista eläkettä jos hänen eläkkeensä eivät muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon täyden takuueläkkeen saavat vain ne joilla ei ole mitään muita eläkkeitä tähän eläkkeeseen tulee nyt kahdenkymmenenkolmen euron korotus kuukaudessa me kristilliset olemme esittäneet siihen vielä kymmenen euron lisäystä ja näin satatuhatta suomalaista eläkeläistä saisi paremman tulevaisuuden

arvoisa puhemies hallituksen sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle kohdistamat leikkaukset ovat kylmäävää luettavaa pienituloisten vanhojen sairaiden vammaisten ja paljon palveluita käyttävien ihmisten näkökulmasta me olemme tässä salissa tänäänkin jo keskustelleet näistä useista leikkausesityksistä muun muassa asiakaspalvelumaksujen huimista korotuksista asumistuen leikkauksista indeksijäädytysten kautta ja monista muista asioista jotka koskettavat tavallisia ihmisiä todella paljon haluan kuitenkin tässä vaiheessa nostaa esiin josta on ehkä tänään keskusteltu hieman vähemmän eli tämän hallituksen esityksen sosiaaliturvan leikkaamisesta tietyiltä väestöryhmiltä euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on todennut että sosiaaliturva etuuksien vähimmäistaso on suomessa riittämätön monet ihmiset sinnittelevät jo nyt aivan liian pienen sosiaaliturvan varassa ja heidän elämänsä on hyvin hankalaa tämän vuoksi onkin huolestuttavaa että hallitus on päättänyt selvittää sosiaaliturvan alentamista entisestään tietyiltä ihmisryhmiltä hallituksen turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa todetaan muun muassa että hallitus selvittää mahdollisuudet maahanmuuttajien sosiaaliturvan muuttamiseksi siten että myönteisen oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin

alhaisempi kuin muiden ihmisten välttämätön toimeentulo ja huolenpito ovat perus ja ihmisoikeuksia eikä sosiaaliturvaa pidä käyttää maahanmuutto tai pakolaispolitiikan välineenä sosiaaliturva on ja sen tulee säilyä osana sosiaali ja hyvinvointipolitiikkaa on erittäin huolestuttavaa että hallitus on jälleen ottamassa agendalleen lakihankkeen joka on suomen kansainvälisten sitoumusten ja perustuslain näkökulmasta hyvin kyseenalainen on perustuslain vastaista asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan heidän taustansa perusteella ymmärrän että hallituksella on poliittinen tarve osoittaa kovuutta ja ajaa tiukkaa linjaa turvapaikkapolitiikan osalta mutta onko hallituksella kykyä tai halua ajatella niitä seurauksia mihin tällainen politikointi voi johtaa koska sosiaaliturvan taso on jo nyt liian alhainen ei vain tai pakolaistaustaisilla vaan kaikilla vähimmäistasoista sosiaaliturvaa saavilla ihmisillä niin on kysyttävä millä näiden ihmisten tulisi elää ja asua jos he eivät saa töitä välttämättömät elinkustannukset ovat kuitenkin kaikille samat pahimmillaan tällainen kahden kerroksen järjestelmä voi johtaa syrjäytymisen lisääntymiseen kotoutumisen vaikeutumiseen ja myös kasvavaan rikollisuuteen kyse on tästä näkökulmasta myös sisäisestä turvallisuudesta vaikka tässä tilanteessa esitetään selvitettäväksi sosiaaliturvan tason laskemista turvapaikanhakijoiden osalta isommasta periaatteellisesta päätöksestä ja kysymyksestä jos me hyväksymme mallin ja periaatteen jossa tiettyjen ihmisryhmien asemaa voidaan heikentää puhtaasti taustan tai yleisen kiristyneen mielipideilmaston takia niin mihin raja vedetään laskemmeko me seuraavaksi päihdeäitien sosiaaliturvaa tai mielenterveysongelmista kärsivien sosiaaliturvaa tai alkoholismia sairastavien sosiaaliturvaa

arvoisa rouva puhemies yhden asian täältä unohdin nostaa ja se on myös uusi asia täällä valiokunta on nähnyt tarpeelliseksi näihin matalan kynnyksen toimintamalleihin lisätä miljoonasatatuhatta euroa mikä on kohdistettu erityisesti vähävaraisille yhdistyksille vähävaraisille yhdistyksille jotka antavat niin sanottua leipäjonoissa tämä on erittäin merkittävä lisäys sen takia että nämä yhdistykset eivät saa raha automaattiyhdistyksen kautta tähän toimintaansa mitään tukea raha automaattiyhdistyksen kautta tukea saadaan jos on joku projekti ja sille projektille joku syy sitten voi hakea toiminta avustusta tai projektirahaa mutta itse tähän auttamiseen yhdistys